ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan

pidetyssä täysistunnossa

yanarin ja kari uotilan samansisältöiset ehdotukset kaksi ja kolme sekä sirpa paateron ehdotus neljä ja thomas blomqvistin ehdotus viisi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta viisi ehdotusta neljään vastaan sen jälkeen voittaneesta

samansisältöisiä ehdotuksia kaksi ja kolmeen vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

blomqvistin ehdotus kaksikymmentäneljä ja kari uotilan ehdotus kaksikymmentäviisi ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

yleiskeskustelu pidetyssä täysistunnossa

ryhdytään pääluokan kolmeenkymmeneenviiteen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

yanarin ehdotus seitsemän ja thomas blomqvistin ja antero laukkasen samansisältöiset ehdotukset kahdeksan ja yhdeksän koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään samansisältöisistä ehdotuksista kahdeksan ja yhdeksän ehdotusta seitsemään vastaan ja sen jälkeen voittaneesta

blomqvistin ehdotus neljätoista ja päivi räsäsen ehdotus viisitoista ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

ja peter östmanin samansisältöiset ehdotukset viisitoista ja kuusitoista sekä kari uotilan ehdotus seitsemäntoista koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta seitsemäntoista samansisältöisiä ehdotuksia viisitoista ja kuuteentoista vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä

uotilan ehdotus viisikymmentäkuusi ja sari essayahin ehdotus viisikymmentäseitsemän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään viisikymmentäseitsemän vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus kahdeksantoista ja kari uotilan ehdotus yhdeksäntoista koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään ehdotuksesta yhdeksäntoista ehdotusta kahdeksaantoista vastaan ja sen jälkeen voittaneesta

esitellään maa ja metsätalousministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmekymmentä

arvoisa puhemies valiokunta käsittelee mietinnössään laajasti maatalouden kannattavuutta ja toteaa että maatilojen akuutti kannattavuus ja maksuvalmiusongelma on vakava vuonna kaksituhattakahdeksantoista maatalouden kannattavuus alenee kaksituhatta luvun heikoimmaksi luonnonvarakeskus arvioi päätoimisten ja suurempien tilojen vuosittaisen yrittäjätulon laskevan tuntuvasti lisäksi kannattavuuteen ovat vaikuttaneet kasvukausien kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista heikot sääolosuhteet valiokunta pitää myönteisenä että hallitus on päättänyt kansallisista toimista joilla pyritään helpottamaan vaikeaa tilannetta kansallisiin tulotukityyppisiin toimenpiteisiin lisätään yhteensä kolmekymmentä miljoonaa euroa ja luonnonhaittakorvauksiin kolmekymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa lisäksi maatilojen pankkilainojen saamista on tarkoitus helpottaa myönteistä on että viljelijöiden tilannetta helpotetaan myös muiden hallinnonalojen toimenpitein välitä viljelijästä projektille esitetään kolme miljoonaa euroa jatkorahoitusta ja maatalousyrittäjien eläkelain maksujen viivästyskoron tilapäistä alentamista jatketaan lisäksi maataloudessa käytetyn kevyen polttoöljyn energiaverosta maksettavaa palautusta korotetaan tarpeellisia ovat myös talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet joiden tavoitteena on maatalouden kannattavuuden kohentaminen pitkällä aikavälillä alkutuottajan asemaa elintarvikeketjussa pyritään parantamaan sekä vahvistamaan elintarvikeviennin osaamista ja asiantuntijaverkostoa valiokunta odottaa lisäksi konkreettisia toimenpiteitä maatalouden kannattavuutta selvittävältä selvittävältä työryhmältä valiokunta katsoo että maatilojen kannattavuus ja maksuvalmiusongelma on vakava ja sitä voidaan jonkin verran helpottaa hallituksen esittämin tukitoimin pysyvä ratkaisu kannattavuuden parantamiseen voidaan kuitenkin löytää vain maatalouden tuottavuuden kehittämisen ja kustannuskehityksen kautta maatalouden kustannustasoa tulee pystyä alentamaan esimerkiksi parhailla tilakohtaisilla ratkaisuilla muun muassa tästä syystä valiokunta palauttaa neuvontajärjestöille osoitettavan rahoituksen kuluvan vuoden tasolle lisäämällä määrärahaa yhdellä pilkku kahdeksalla miljoonalla eurolla valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että maatilatalouden kehittämisrahaston makeran varojen arvioidaan riittävän vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tarpeisiin mutta sen jälkeen rahaston taloudellinen tilanne heikkenee nopeasti valiokunta pitää välttämättömänä että makeran pääomaa lisätään viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi valiokunta on huolissaan luonnonvarakeskuksen rahoituksen riittävyydestä ja ehdottaa hyväksyttäväksi lausumaa sen perusrahoituksen turvaamiseksi valiokunta lisää luonnonvarakeskuksen rahoitusta viidelläsadallatuhannella eurolla joka osoitetaan muun muassa luomututkimukseen ja turvemaan hiilidioksidipäästöjen tutkimiseen osoitetaan myös työtehoseura ryn valmistelemaan ruoka akatemia hankkeeseen jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten päättäjien ja avainsidosryhmien kiinnostusta ja tietämystä suomalaisen ruokaketjun toiminnasta valiokunta pitää hankkeen käynnistymistä tarpeellisena ja korostaa erityisesti uudenlaista vuorovaikutusta ruokaketjun ja yhteiskunnan toimijoiden myös median välillä valiokunta kiinnittää huomiota kuntien vesihuolto ja ja ympäristöhankkeisiin joihin ei ole enää viime vuosina varattu valtionavustusta valtiontuella voitiin vaikuttaa ratkaisevasti kokonaistaloudellisesti järkevien hankkeiden käynnistymiseen valiokunta katsoo että valtion osittainen tukirahoitus alueellisille vesihuoltohankkeille on edelleen tarpeellista erityisesti alueilla joilla väestö kasvaa tai teollisuuden tarpeet lisääntyvät ja lisää määrärahan runkovesijohdon rakentamiseen haapavedelle määrärahaa lisätään myös kolmeen muuhun vesistön vesistön kunnossapitohankkeeseen ja poistokalastukseen valiokunta esiin vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden ja puhtaan veden saannin varmistamisen erityisen tärkeää on jatkossakin varmistaa vesihuoltolaitosten omistuspohjan säilyminen kotimaassa keskeistä on lisäksi edistää puhtaan veden ja vesiosaamisen vientiä erityistä huomiota valiokunta kiinnittää susitutkimukseen ja seurantaan ja pitää välttämättömänä että susien ja kansalaisten susia koskeva huoli otetaan vakavasti valiokunta pitää välttämättömänä myös petoeläinkorvausten maksamista täysmääräisesti ja korostaa että ministeriön tulee edelleen etsiä mahdollisuuksia korvausten nykyistä nopeampaan maksamiseen lopuksi muita määrärahalisäyksiä valiokunta tekee neljä h toimintaan metsätalouden kehittämishankkeisiin metsähallituksen erävalvontaan kylätoiminnan valtionapuun kalastuksenvalvontaan sekä ammattikalastajaliitolle kokonaismäärä on viisi miljoonaa euroa haluan kiittää erityisesti ministeri leppää erittäin hyvästä yhteistyöstä sekä jaoston jäseniä aktiivisesta ja rakentavasta toiminnasta jaostossa sekä matkoilla ja vierailuilla parhaat kiitokset myöskin valiokuntaneuvos mari nuutilalle kiitokset

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos kiitoksista ja myöskin omalta puoleltani erinomaisen hyvästä yhteistyöstä jaoston kanssa sekä valiokunnan kanssa näissä kiperissä asioissa joissa olemme vähän reilun puolitoista vuotta yhdessä töitä tehneet jaoston kuvasi erittäin hyvin sen tilanteen joka maatalouden osalta on on aivan selvää että me emme ole pystyneet toteuttamaan sitä yhteistä tavoitetta joka meillä on kannattavuuden osalta ollut sen eteen on tehty paljon töitä on tehty monenlaisia uudistuksia olemme myöskin pystyneet tukijärjestelmän kanssa yhdessä lisätalousarvion ja myöskin sosiaali ja terveysministeriön kanssa jaksamisen osalta ja myös valtiovarainministeriön kanssa verotuksen osalta kokoamaan reilun kahdeksankymmenen miljoonan euron potin jolla pystytään tähän akuuttiin tilanteeseen jonkun verran vaikuttamaan ja se on varmasti tarpeen mutta yhdyn siinäkin jaoston näkemykseen että kestävä kannattavuus maataloudessa saavutetaan vain sillä että me pystymme tuottavuutta kohentamaan markkinat toimivat nykyistä reilummin ja että kustannusten nousua sitä kasvukulmaa kustannuksissa pystytään hallitsemaan se on tie kestävään kannattavuuteen myöskin viennin panostuksissa olemme tehneet merkittäviä lisäyksiä ja myöskin se on yksi tie kestävän kannattavuuden osalta se on täysin välttämätöntä ja kaikki tiedämme että suomalaisilla puhtailla elintarvikkeilla on hyvät markkinat tuolla maailmalla ja siksi vientiponnisteluja tarvitaan

tulevaisuuden osalta maatilatalouden kehittämisrahaston makeran pääomittaminen on täysin välttämätöntä vielä ensi vuonna pääomaa riittää täysin välttämättömiin investointeihin miksi ne investoinnit ovat välttämättömiä siksi että maataloudesta luopujia on niin paljon ja rakenteet vanhentuvat niin että säilyttääksemme nykyisen tasoisen ruuantuotannon me tarvitsemme uusia toimijoita ja uusia investointeja ja siihen tarvitaan välineitä siksi tuo makeran pääomittaminen on täysin välttämätöntä toivon mukaan jo seuraavassa hallitusohjelmassa heti kaksituhattakaksikymmentä samoin tutkimuslaitosten ja yleensäkin on äärimmäisen tärkeä tulevaisuuden kannalta siitä me emme voi tinkiä se on ihan selvä ja olen mielissäni siitä että jaosto ja valiokunta kokonaisuudessaan esittävät sinne lisäyksiä samoin neuvonnan neuvonnan osalta vesihuollon osalta

nuo tutkimus tutkimus ja muut rahoituslisäykset joita olette tehneet ovat erittäin paikalleen osuneita luomun mainitsen vielä vielä erikseen että myöskin se on siellä siellä mukana tulevaisuuden kannalta siis tarvitaan tekijöitä ja tarvitaan tarvitaan myöskin investointeja tulevaisuudessa meidän kannattaa myöskin pohtia sitä mikä meillä globaali tilanne on me olemme siirtymässä yhä enemmän biotalouden suuntaan mikä on varmasti suomelle etu taloudellinen etu alueellinen etu ja meidän ilmastomme ja ympäristömme kannalta ehdottoman välttämätön suunnanmuutos jota me nyt olemme tekemässä

vettä riittää osaamista riittää meidän metsiemme kasvu on erittäin kovalla tasolla meidän maataloutemme ruuantuotantomme on maailmankuulua puhdasta ja me osaamme sen tehdä se on kestävää kaikilla mittareilla no mitä tästä seuraa varmasti se että mielenkiinto suomalaista biotaloutta biotalouden tuotantoa raaka aineita tuotantopotentiaalia jalostusta teollisuutta tuotantopanoksia teknologiaa kohtaan tulee kasvamaan ja tässä meidän pitää kaikkien huolehtia siitä

niin hyvässä iskussa että me pystymme itse nämä asiat tekemään muuten me emme pysty hyödyntämään niitä valtavia voimavaroja jotka meillä on ja tämä pitää meidän kaikkien ymmärtää ihan niin kuin jaoston puheenjohtaja totesi meillä on uusille tuottajille uusille toimijoille uusille yrityksille paljon tilaa koko biotalouden alalla ja on meidän yhteinen tehtävämme saada tämä toteutettua kiitos
käydään sopivan mittainen debatti pyydän edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

oli musiikkia korville kuunnella jaoston puheenjohtajan esittelyä täytyy sanoa että yhteistyö on ollut saumatonta mutta erityisen ilahtunut olin siitäkin asiasta kun kun johtavan oppositiopuolueen jaoston puheenjohtaja linjasi makerasta siten että että tulevaisuudessa siihen täytyy rahoitusta saada lisää samoin linjasimme myös parlamentaarisessa työryhmässä makera on avain siihen että tulevaisuudessakin maatilamme voivat menestyä ja ja esimerkiksi makeran kautta maksetaan nyt sitten ne valtiontakaukset jotka jotka ovat oleellinen osa kriisiapua makeran valtuudet ovat estäneet sen että että ylärajoja ei ole voinut oikein nostaa mutta hyvä että niihinkin nyt nyt tulevaisuudessa palataan se oli hallituksen lupauksena

puhemies totean ensin tästä ehkä suurimmasta ja keskustelua eniten yhteiskunnassa herättävästä maatilatalouden kannattavuuden ja kestävyyden tilanteesta sen että on aivan oikein tukea vaikeuksissa olevia tietysti samalla tulee muistaa se että maatilatalous ruuantuotanto ruokajärjestelmä ei voi perustua jatkuvien kriisipakettien myöntämiseen vaan meidän tulee kehittää myös systeemi ja järjestelmätason uudistuksia pitää sopeutua pitää kehittyä pitää uudistua ja maataloudella ruuantuotannolla sen toimintaedellytysten turvaamiseksi pitää olla yhteiskunnallinen hyväksyttävyys se on ensiarvoisen tärkeää

suomalaisen elintarvikeklusterin kannalta on kaikkein tärkein asia mitenkä suomi onnistuu tavoitteissaan seuraavan ohjelmakauden rahoituksen osalta ja sen tähden kaikki se tuki ja ne toimet joita tässä neuvotteluprosessissa tarvitaan ovat koko suomen eduskunnan edunvalvontatahojen kannalta nyt merkittäviä ja siksi suomalaisen yhteiskunnan pitää toimia niin että tässä erittäin vaikeassa tilanteessa saadaan mahdollisimman paljon resursseja sekä itse perusmaatalouteen että myös kaikille näille alikehittyneille alueille toinen tärkeä asia niin kuin jaoston puheenjohtaja ministeri ja myöskin valiokunnan puheenjohtaja totesivat tuottavuuden kannalta on se että makeraa pystytään rahoittamaan myöskin seuraavassa hallitusohjelmassa samalla tavalla kuin aiempien hallitusten ohjelmissa nämä ovat

arvoisa puhemies jaoston nosti puheenvuorossaan esille että maanviljelijöiden lainansaantia parannetaan haluaisin vielä että ministeri vähän avaisi kuinka tämä aiotaan varmistaa sillä juuri äskettäin oli uutinen jossa kerrottiin että maanviljelijät joutuvat nykyään turvautumaan korkeakorkoisiin pikavippeihin

meillä on siis yksi valtakunnallisesti toimiva luomuinstituutti joka sijaitsee kotikaupungissani mikkelissä ja ja sen tehtävänä on hyvin monipuolisesti tukea niitä valtakunnallisia tavoitteita joita meillä on luomutuotteiden käytön lisäämisestä ja ylipäätään kotimaisen

tämä kannattavuus on kyllä ehdottomasti ykkösasia ja siihenhän sekä jaoston puheenjohtaja miljoonan ratkaisu on tietysti äärimmäisen tärkeä ja se mihin edustaja kalli viittasi vieläkin tärkeämpi se että seuraavan rahoituskauden neuvotteluissa onnistutaan ja kaikki ne kontaktit mitä on meillä mahdollista käyttää sen asian edistämiseksi itse kunkin pitää tietysti käyttää se on äärimmäisen tärkeää ja ministeri on siinä tehnyt hyvää työtä kiitos siitä oikeastaan otan kuitenkin ihan uuden tutkimuksen vttltä siitä miten tämä halpuuttaminen on on vaikuttanut tässä on muutama aika mielenkiintoinen kohta tietysti se on kuluttajalle ollut hyvä asia ja tietysti on ollut hyvä asia se että se pääosin on tullut kaupan omien toimintojen toimintojen tehostamisesta mutta myös viljelijän saama osuus on pienentynyt tämän tutkimuksen mukaan eniten hätkähdyttävä tieto minulle siinä oli se että voita ja margariinia on myyty koko vuoden ajan halvemmalla kuin mitä siitä itse on maksettu eli onko käynyt niin että suomalaisesta ruuasta on tullut kaupalle joissakin taloissa semmoinen sisäänvetotuote jolla vain haetaan väkeä sisälle silloin se bisneslogiikka on aivan toinen kuin tuottajalla ja se vaikuttaa aika huomattavasti

arvoisa puhemies tässä on pari edellistä vuotta ollut ennen kaikkea maataloudelle erittäin haitallisia ja vaikeita vuosia luonnon luonnon tila ja sää ovat olleet semmoisia että ne

maataloudessa se on ollut todella hankala tilanne kuitenkin tilojen koko on lähtenyt kasvamaan koko ajan ja ne tekevät isoja investointeja ja siinä on paljon rahaa kiinni on tullut paljon keskustelua siitä mitenkä tätä tukijärjestelmää voisi kehittää kysyn ministeriltä minkälaisia toimenpiteitä löytyy siihen että tukijärjestelmä tukisi enemmän nimenomaan tätä yrittämistä ja työntekoa jotta pystyisi paremmin pärjäämään siellä tilalla

täällä on täysi aihe antaa kiitos niin ministerille toiminnasta kuin valiokunnalle ja jaostolle ja sen puheenjohtajalle asian esittelystä on tehty oikeita toimenpiteitä elintarvikemarkkinalaki on niistä ensimmäinen jonka haluan mainita ja tämä tutkimusrahoitus on seuraava joka pitäisi saada sen takia kuntoon että ilmastonmuutos haastaa maatalouden joka päivä me olemme viime kesänä nähneet mitä se tarkoittaa kun on niin kuivaa ettei mikään kasva ja siihen varautuminen vaatii sen että maataloudella pitää olla omat tutkimusrahat kiitos siitä

mahdollisuuksia se on meidän kaikkein tärkein henkivakuutus ilmastonmuutoksen maailmassa jatkossa sitä taustaa vasten tarvitaan jatkossa toimia joilla me luomme luottamuksen siihen että viljelijät uskovat että se elinkeino on myöskin tulevaisuuden elinkeino sen eteen tehdään nyt töitä ja vielä on aikaa muutama kuukausi tehdä ja hyviä selvityksiä on liikkeellä

puhemies tämän maatalouden kannattavuuden

meidän kaikkien huolen aiheena kun tiedämme että suomi euroopassa tuottaa puhtainta ja turvallista kotimaista ruokatuotantoa niin kyllä meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme että nämä tuottajat saavat siinä elintarvikeketjussa oman osuutensa myös on turvattava ja täytyy tehdä voitava että nuoret nuoret uskaltavat ottaa tilan haltuun sitten ihan muutamasta pointista mitä on maatalouden alalta täällä on tosiaan pieni määräraha kyläkauppaverkoston turvaamiseksi kyläkaupat voisivat toimia monipalvelukeskuksina sitten toisena tämä neljä h toiminta jonka haluan tuoda sinne myönnetään määrärahoja näin maaseudulla asuneena pidän hyvin tärkeänä että neljä h tuottaa siellä lapsille ja nuorille erilaista toimintaa se on monelle nuorelle ainut harrastus ja tuottaa myös kohtuuhintaista kotipalvelua vanhusväestölle nämä on hyvä huomioida

puhemies ensiksi yhdyn ministerille lausuttuihin kiitoksiin maatalouden keskeisin ongelma on heikko kannattavuus kuten täällä on moneen kertaan todettu kohonneista tuotantokustannuksista huolimatta tuottajahinnat eivät ole nousseet vuosiin lähellekään samassa tahdissa tuotantokustannuksien nousut tuottajahintojen laskut yhdistettyinä todella haastaviin kesäsäihin yhä useammat tilat todella ahtaalle ja näin ei voi jatkua hallituksen alkusyksystä kasaama kriisipaketti oli hyvä ele ja hätäapu mutta selvää on että kestävä ratkaisu kannattavuusongelmiin voi tulla vain markkinoilta tätä taustaa vasten pidänkin erittäin tervetulleena ja hyvänä että talousarvio sisältää elintarvikemarkkinavaltuutetun viran perustamisen ja siihen liittyvän budjetoinnin ruokaviraston momentille kysynkin arvoisa ministeri näettekö että uudella valtuutetulla on tarpeelliset resurssit ja toimivalta jolla tasapainoa

ja erityisesti jaoston ja jäseniä hyvästä ja tasapuolisesta kokousten läpiviemisestä

nyt on tapahtunut sellainen ilmiö että eduskunta kokonaisuudessaan on suomalaisen elintarviketuotannon ja maatalouden asialla ja näin sen pitää olla se on yleiseurooppalainen ilmiö koska jokaiselle maalle oma elintarviketuotanto on ensiarvoisen tärkeä asia kuten edustaja satonen täällä hyvin mainitsi kyllähän meillä kaikilla vielä haasteita riittää viljelijät saavat markkinoilta liian vähän rahaa kulurakenne on liian korkea siihen nähden mitä on markkinoilta saatava rahaa ja näille pitää pyrkiä ja pystyä tekemään jotakin erityisen iloinen olen siitä että nyt on ymmärretty laajasti viennin merkitys juuri tästä näkökulmasta että viljelijät saavat paremmin markkinoilta rahaa

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaa maatalousjaoston puheenjohtajaa erittäin hyvästä yhteistyöstä ja aivan kuten edustaja eestilä sanoi meillä on sama tilannekuva meillä on sama huoli suomen maataloudesta kaksi asiaa haluan nyt nostaa esille tänään luke ja esittelivät tutkimusraportin elintarvikkeiden hintamarginaaleista todella valitettavaa on että heillä on niin vanhat tiedot eli uusimmat ovat vuodesta kaksituhattakuusitoista tämä kertoo jotain avoimuudesta ja siksi on äärimmäisen tärkeää että mahdollisimman pian saamme nyt elintarvikelain mukaisen asiamiehen joka voi avata erityisesti tutkijoille sen hintamekanismin ja toinen asia erittäin nopeasti olen vähän huolestunut myös alkuperäismerkinnöistä uusi ilmiö on että ne ovat niin pienet että pitäisi olla suurennuslasi mukana kaupassa jos haluaa tietää mistä maasta tuote on

puheenvuoroista on täällä jo käynyt ilmi tämä kannattavuus on kaikista keskeisin keskeisin asia mikä pitää saada paljon paremmalle tasolle tuotantopanostehinnat ovat vuosi vuodelta nousseet mutta tuottajahinnat ovat tuottajahinnat ovat pysyneet ennallaan myöskin silmällä pitäen tämä investointien toteuttaminen pitää pitää kyllä keskiössä ja makeraan on sen johdosta panostettava lisää tällä hetkellähän on se tilanne että meillä on investointivaje oikeastaan kaikilla tuotantoaloilla elikkä elikkä esimerkiksi maidontuotannossa tarvittaisiin noin kymmenentuhatta korvaavaa lypsylehmäpaikkaa tällä hetkellä niin että saadaan alle seitsemännentuhannennen meidän on lisäksi otettava huomioon se koko maataloustuotannon osalta että oma alkutuotanto ratkaisee koko elintarviketuotannon tulevaisuuden ja meidän elintarviketeollisuutemme ei missään olosuhteissa voi perustua tuontiraaka aineisiin ja siksi tämä ketju on pidettävä yhdessä koossa ja on yhdessä etsittävä kipukohtiin niitä keinoja millä tämä alkutuotanto saadaan kannattavammaksi

arvoisa puhemies kyllä vertaisin että alkutuotanto on kuin meriteollisuudessa telakka sen ympärillä syntyvät innovaatiot se mahdollistaa kotimaisen ruoan ja koko ruokaketjun kehittymisen ja sen kehittämisen suomessa ja se on erityisen tärkeää mutta me olemme nyt siinä tilanteessa että ilmastonmuutos on eittämätön totuus ja säiden ääri ilmiöt ovat arkipäiväistyneet ja niin tulee olemaan edelleenkin olisin haastanut vähän ministeriä kun me olemme nähneet nyt jolla sitten näitä korvaamme ja juoksemme apuun siinä vaiheessa niin kuin nyt hallitus on viisaasti tehnyt niin onko tämä meidän

remontti tehtävä pikaisesti jotta se vastaisi suunnitelmallisesti ja loogisemmin siihen mitä on tuntuu että tässä kannattavuustilanteessa

jaoston puheenjohtaja wallinia erittäin hyvästä yhteistyöstä ja erittäin hyvästä esittelypuheenvuorosta asiat on viety reippaanlaisesti eteenpäin tämä makera kysymys on tärkeä ja se on sillä tavalla että on hyvä jos löytyy niin kuin pitää löytyä yli puoluerajojen yhteinen näkemys siitä että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan se että makeraa pääomitetaan koska se on aivan ratkaiseva tekijä näistä jaoston lisäyksistä nostan kaksi tällaista strategista kysymystä esille toinen on puhdasvesihankkeet nehän lopetettiin vuonna kaksituhattaneljätoista se momenttikin lopetettiin mutta nyt sitten tämän haapaveden keissin kautta saatiin erään toisen momentin käyttötarkoitusta muuttamalla päätös aikaan ja se oli tärkeä periaatteellinen asia se palvelee valion tehdasta erittäin merkittävällä tavalla toinen on tämä ruoka akatemia asia meillähän on metsäakatemia energia niin edelleen mutta myös tähän ruoan ympärille tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä ja ja eri sidosryhmien vuorovaikutusta tässä mielessä uskon että tämä työtehoseuran suojiin tuleva ruoka akatemia voi avata laajojen kansalaispiirien hyväksyntää kotimaisen ruoantuotannon ja ja elintarviketalouden hyväksi

työllistää kolmesataaneljäkymmentätuhatta suomalaista ja siinä mielessä edustaja eestilä totesi aivan oikein että tämä on koko kansan asia tässä mielessä koko eurooppa on nykyään oman elintarviketuotannon puolella on äärimmäisen tärkeää että tätä makeran pääomitusta lisätään sen takia että meillä on aika suuri rakennemuutos tälläkin hetkellä viimeisin tieto on että sikatilojen määrä laskee alle tuhanteen maitotilojen määrä tulee edelleenkin laskemaan ja silloin tarvitaan investointeja että voidaan turvata ruoantuotanto

arvoisa puhemies hallituskauden alussa kd jätti tämän kauden ainoan välikysymyksen ja se oli sydäntäkoskevaa se keskustelu mitä silloin salissa käytiin ja siihen välikysymykseen yhtyi koko oppositio minusta tämä oli uusi käänne suomen maatalouspolitiikassa että suomen eduskunnasta löytyy tällaista yhtenäisyyttä ja yhtenäisyyden henkeä hallitus on tällä kaudella tehnyt oikeastaan mitä on tehtävissä voin kyllä maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä todistaa sen että että kyllä pyrkimys on ollut hyvä ja kova edustaja nylund mainitsi tässä muun muassa tämän alkuperäismerkinnän se on kyllä asia mikä huolestuttaa minuakin yksi lyhyt konkreettinen esimerkki kävin eräässä kaupassa kotimaisessa ketjussa siellä oli juusto tuotemerkillä maatilan parhaat kun käänsin sen pakkauksen niin valmistusmaa oli hollanti ja se oli pakattu virossa kuinka moni suomalainen ymmärtää sen kun siinä lukee isolla brändillä maatilan parhaat

arvoisa puhemies ministeri omassa puheenvuorossaan sanoi aivan oikein että suomalainen maatalous tarvitsee tekijöitä ja tarvitaan investointeja toki nyt kentällä mietityttävät monet monet eri eri asiat uskalletaanko investoida uskalletaanko tehdä sukupolvenvaihdosta monet asiat painavat mieltä ja ja myös varmaan pohditaan vähän rohkeudenkin perään mutta ministeri tämä minun perinteinen joulunaluskysymykseni kun tilanne tilanne on tämä ja ja monet nuoret viljelijät miettivät mitä tilalle nyt tehdään lähdetäänkö jatkamaan investoidaanko millä tavalla toimitaan niin mikä arvostetun ministerin viesti nyt on näille nuorille tulevaisuuttaan miettiville miettiville maataloutta ja maatalouden jatkamista pohtiville nuorille

arvoisa puhemies kotimaisen ruoantuotannon edellytysten turvaaminen on keskeisiä tehtäviämme ja on tärkeätä että valiokunta tässä ponsilausumassaan haluaa vahvistaa luonnonvarakeskuksen määrärahoja jotta voidaan ohjata resursseja tutkimukseen jalostustoimintaan ja vastata näin ilmastonmuutoksen

millä tavalla makeraa tällä hetkellä voi käyttää muun muassa biokaasuinvestointien tekemiseen maaseudullahan on paljon mahdollisuuksia biokaasun tuotantoon ja nyt monet ihmiset ovat konvertoineet autojaan kulkemaan kaasulla ja kotimainen biokaasu on tähän polttoaineena mitä parhain ja kannatettavin voiko makerasta rahoittaa investointeja tukea investointeja biokaasun tuotantoon maaseudulla

arvoisa puhemies ympäristökorvausta odottaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä noin kuudenkymmenen euron leikkaus hehtaarilta myöskään ei voida ensi keväästä lähtien enää tehdä uusia luomusopimuksia ongelmat periytyvät edelliseltä hallituskaudelta ja myös siitä että nykyisen rahastokauden varoja jouduttiin käyttämään edellisen rahoituskauden hoitamiseen arvoisa ministeri voitteko kuitenkin vakuuttaa meille ettei kysymys ole pysyvästä muutoksesta maatalouden ympäristöpolitiikkaan ja ja voitteko arvioida sitä olisiko sopivilla hallituspuolueilla mahdollisuus parantaa tilannetta ensi

arvoisa herra puhemies on tietysti hienoa että kaikki olemme yksimielisiä siitä että tämän kannattavuuden eteen täytyy tehdä voimakkaasti työtä ja parhaat puheenvuorot varmaan siitä on jo käytetty kemeran osalta totean vain sen että kun nyt on paljon keskusteltu siitä riittääkö puu metsissä ja kuinka teollisuus saa tarvitsemansa puun niin kemeran rahoitus on hyvällä mallilla tässä esityksessä ja sitä täytyy tukea itse olisin tietysti toivonut vesihuoltohankkeitten momentin säilymistä ja olen sikäli pahoillani täältä muutaman vuoden poissa olin niin se on heti pyyhkäisty pois sillä on nimittäin maatalouteen iso merkitys että saadaan puhdasta vettä myös kotielämille mutta varsinainen puheenvuoroni koskettaa yllättäen petoeläimiä vaikka se nyt ei välttämättä ministerille kuulu olin erätulilla ja siellä riistakeskuksen johtaja kertoi että brysselissä on tällä hetkellä semmoinen tilanne että todennäköisesti karhun ja ilveksen

arvoisa herra puhemies maatalouden kehittäminen ja erityisesti viljelijän toiminnan kehittäminen alkaa olla siinä pisteessä että viljelijä on kehittänyt toimintaansa niin pitkälle että alkaa vyöstä olla reiät loppu on usein niin että jokainen toimenpide joka heiltä odotetaan johtaa siihen että heidän toimeentulonsa lopulta heikkenee ja tällainen kierre ei voi jatkua enää pitkään kysyisinkin ministeriltä minkälaisia toimenpiteitä nyt on tulossa ihan täsmätoimenpiteitä siihen että maatalouden kehittäminen ei aina tarkoittaisi sitä että viljelijän suusta lähtee se viimeinenkin leivänpala

arvoisa puhemies minulla on semmoinen perinteinen tuholaiskysymys herra ministeri syksyllä ilmestyi turussa väitöstyö aika ankarasti pelätyn havununnan levinneisyydestä myös täällä suomessa sehän on semmoinen ankara tuholainen joka kestää pakkastakin jos sellaisia pakkasia olisi eikä se ole meillä enää mikään harvinaisuus täällä mannermaallakaan nyt kun ilmasto lämpenee jonkin verran väkisinkin pysähtyy niin se lisää sitä riskiä että se rantautuu tänne kotimaahamme meidän metsiimme ja tekee selvää jälkeä ja muitakin tuholaisia kuin tämä havununna on kuten herra ministeri varsin hyvin tietää minun perinteinen kysymykseni on ollut aina ministereille ja sitä jatkan ihan huhtikuun loppuun saakka tai puoliväliin saakka näillä areenoilla oikeastaan maaliskuun puoliväliin saakka onko tämä tuholaiskysymys teidän mielestänne hyvässä hallinnassa tiedetäänkö asioista riittävästi ja onko se hallinnassa ja millä tavalla te ohjeistatte metsäsektoria jotta se tekee omalta osaltaan kaikkensa että tuhot eivät leviäisi

arvoisa puhemies eilen täällä salissa käytiin varsin pitkästi keskustelua ilmaston lämpenemisestä ja ja sen lämpenemisen hillintään liittyvistä asioista yhtenä keskeisenä asiana näissäkin keskusteluissa ovat nousseet aina turvemaat ja niiden käyttö maatalousmaana turvemaita meillä on viljelysmaina noin kolmannes elikkä sillä on varsin merkittävä iso osa suomalaisessa maataloustuotannossa

valmius toteuttaa tämmöistä tutkimusta kunhan rahoitus löytyisi kysynkin ministeriltä onko mitään mahdollisuutta tämmöisen rahoituksen löytämiseen niin että tähän turvemaa asiaan saataisiin tutkittua tietoa eikä oltaisi pelkkien puheiden varassa

ilmasto muuttuu ja luonnon katastrofit lisääntyvät se tarkoittaa sitä että entistä tärkeämmässä asemassa on omavaraisuus me kukin maa pystymme itse ruokaa tuottamaan ja sen takia meidän pitää suomessa myös pitää omasta tuotannostamme kynsin ja hampain kiinni kannattavuus on ongelma siihen on kriisitukea ja täsmätoimia saatu tällä vaalikaudella tehtyä tärkeää toimenpidettä mutta se ei pitkällä juoksulla ratkaise näitä ongelmia jotka pitää markkinoiden kautta hoitaa huoltovarmuus on mielestäni se aivan keskeinen asia huoltovarmuuteen liittyy myös se että meillä on tuottajia jatkossa oikeastaan edustaja korhosen kysymyksen jatkoksi kysyn nyt mitä konkreettisia keinoja meillä sukupolvenvaihdosten edistämiseksi nyt tehdään ja erityisesti kun aloitustuesta puhutaan sen tulorajavaatimuksesta ja sitä tullaan tarkastelemaan mitä konkretiaa tämä tulee pitämään sisällä silleen että me saamme jatkajia tuottamaan puhdasta suomalaista ruokaa myös jatkossa

kolme minuuttia olisi lähtökohta

arvoisa herra puhemies kiitoksia hyvästä lähtökohdasta kiitoksia erittäin hyvistä kysymyksistä ja kommenteista on kyllä ilo havaita se että tilannekuva niin kuin useampi edustaja täällä totesi on meillä samankaltainen tähän heti samaan sanon että elintarvikeala on täysin mahdollista saada aidoksi oikeaksi kasvualaksi ja se meidän pitää tehdä ja se on asia joka ei tapahdu yhden vaalikauden aikana me tiedämme ja olemme nähneet kuinka syvällä ala kyntää ja siksi se vaatii monenlaisia toimenpiteitä lähtien alkutuotannon kannattavuudesta huoltovarmuudesta huolen pitämisestä ja siitä että meidän teollisuutemme toimii tehokkaalla tavalla hyvällä tavalla meidän kauppa ja elintarvikemarkkinat toimivat oikeudenmukaisella tavalla ja meidän vienti on sillä tasolla ollakin pitää myös siitä täällä muun muassa edustaja eestilä mainitsi ihan oikein että viennin edistäminen on pitkäjänteistä työtä ja se ei onnistu hyvin lyhyellä aikavälillä ja siksi toivon että myöskin seuraava hallitus ottaa onkeensa nyt tehdyt tehdyt toimenpiteet ja jatkaa myöskin vientiponnisteluja tältä osin puhemies muutama vastaus vielä kysymyksiin toteamuksiin tai kommentteihin ainakin edustajat kalli ja satonen molemmat valiokuntien puheenjohtajia ja myös valiokunnan puheenjohtaja kiinnittivät huomiota siihen että meillä seuraavalla kaudella elikkä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä riittävä rahoitus saadaan turvattua maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle tämä on suomen hallituksen lähtökohta me emme hyväksy sitä rahoitusleikkausta joka näiltä otsikoilta on nyt esitetty vaan me ajamme sinne vielä merkittävän paljon suurempia lukemia elikkä haluamme säilyttää sen nykyisellä tasolla se on hallituksen linja ja toivon mukaan tämä tämä linja sitten myöskin voittaa se on täysin välttämätöntä ei voi olla niin että meillä vaatimukset viljelijöille kasvavat ja rahoitus samaan aikaan pienenee tämä on mahdoton yhtälö yhtä mahdoton yhtälö on se että me vaadimme täällä maailman parasta ruokaa mutta emme ole samaan aikaan siitä valmiita maksamaan

olen hyvin tyytyväinen siitä että valiokunta antoi lisää rahaa luomuinstituutin rahoitukseen se tekee merkittävää työtä ja luken kanssa ja yliopiston kanssa hyvää hyvää yhteistyötä ehdottomasti sitten edustajat viljanen ja nylund kysyivät täällä elintarvikemarkkinalain osalta on erittäin hyvä että se nyt on eduskunnassa hyväksytty kiitos siitä ja puolen miljoonan euron resurssi on nyt sitten elintarvikemarkkinavaltuutetulle ja hänen toimistolleen ja olen sitä mieltä että se tässä vaiheessa riittää on tärkeää myös avoimuuden näkökulmasta jota elintarvikemarkkina tarvitsee että siellä on viranomainen joka pystyy näkemään aidosti ja oikea aikaisesti mitä markkinoilla tapahtuu ja mikä on eri

siitä siitä markkinatuotosta ja yhteisestä lisäarvosta jota jota täällä tuotetaan alkuperämerkinnät ovat siinä merkittävä osa niitä on hallitus monin osin kohentanut ja me saamme nyt toivon mukaan komissiolta alkuvuodesta hyväksynnän sitten siitä seuraavasta elikkä ravintolaruuan alkuperämerkintöjen osalta

mutta vielä se ei ole ole varmaa edustaja kiviranta kysyi ympäristökorvauksen tasosta ja

uusista luomusopimuksista molempien osalta tuo suunniteltu raha joka viime kaudella siihen on on osoitettu on käytetty se on käytetty etupainotteisesti ympäristökorvauksen osalta jopa ylimitoitetusti ja sen vuoksi tilanne on siellä se että se rahoitus on tällä hetkellä vajaa siitä

näistä kasvintuhoajista ja yleensäkin yleensäkin kasvitaudeista ja samaan syssyyn voi laittaa myöskin eläintaudit suomi pitää erittäin tarkalla sitä että meille ei tänne pääse rantautumaan uusia eläintauteja eikä uusia kasvitauteja järjestelmä on meillä erittäin hyvä sen valvonnan osalta ja me sitä teroitamme joka käänteessä

se oli suurin piirtein

äsken ennen ministerin puheenvuoroa olivat puheenvuoron pyytäneet mutta eivät vielä saaneet edustajat jarva hoskonen ala nissilä ja paloniemi myönnän nämä joka tapauksessa tästä ensiksi ja sen jälkeen vielä pyydän nyt uudestaan kaikkia niitä jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron

nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta siis niitä jotka haluavat vielä käyttää lisäkysymyksen

arvoisa puhemies kiitän ministeriä hyvästä valmistelusta budjetin osalta ja on erittäin hienoa että metsähallituksen retkeilyreittien kunnostamiseen todella saatiin rahaa tästä on tullut paljon kysymyksiä ja palautetta ja nyt kiitoksia sitten myöskin alueelta meille pohjoisessa niin paikallisille asukkaille kuin matkailun näkökulmasta on erityisen tärkeää se että retkeilyreittejä laitetaan nyt kuntoon myöskin biotalouteen liittyvään innovointiin tuleva lisäraha on erittäin tarpeellinen ja tuen vahvasti kyllä tuota edustaja pylvään puheenvuoroa siitä että erityisesti tuolla pohjoisessa olevilla turvemailla tapahtuvaan metsätalouden ja maatalouden tutkimukseen pitää lisätä määrärahoja ajankohtaiseen keskusteluun esimerkiksi avohakkuiden osalta on todettava että esimerkiksi luken tutkimuksen mukaan suo ja turvemaan metsissä jatkuvan kasvatuksen menetelmä voi tuoda puun lisäkasvua ja vähentää vesistöjen ravintopäästöjä muutenkin voimme auttaa turvemailla viljelijöitten toimia ilmastonmuutoksen edistämiseksi mutta tarvitaan lisää kuitenkin kuivemmilla metsäalueilla avohakkuiden kielto ja pelkkä harvennus vähentäisivät puuston kasvua ja lisäisivät hakkuita yhä suuremmalle alalle tarvitaan erilaista hoitoa erilaisille metsätyypeille
arvoisa herra puhemies kaksi asiaa ensinnä tämä kotimainen ruoka puhdas ruoka on on käsittämätöntä että meillä on maailman puhtain maaperä vedet ja ilma kaikki tuotantotekijät hallussa hajautettu elintarviketuotantojen järjestelmä joka on varmasti maailman kaikkein paras ja laadukkain ja siitä huolimatta suomeen tuodaan vuosittain kolmen viiva neljän miljardin edestä erilaisia elintarvikkeita sitten samaan aikaan vaarannamme oman terveytemme erilaisilla taudeilla erilaisilla jäämillä esimerkiksi lääkejäämillä mitä ulkomaisesta ruuasta

samalla tavalla aika kohtuullisen vakavia tauteja toivoisin että tässähän me pelintekijöinä olemme jokainen kuluttaja itse sillä mitä me ostamme toinen asia suurpetotilanne varsinkin itärajalla ja kainuussa ylä savossa susitilanne on on täysin karannut käsistä esimerkiksi kuhmon alueella syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista oli luken virallinen susimäärä viisi kappaletta ja metsästäjät laskivat kun hirvijahti alkoi että oli kolmekymmentäviisi sutta kun oli lumisadekeli niin jäljet laskettiin onhan tässä hommassa jotakin pahasti vialla kun tämä on

esimerkiksi elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi alkutuottajien aseman kohentamiseksi tuotantoketjussa ja julkisten ruokahankintojen vastuullisuuden lisäämiseksi nämä ovat vain esimerkkejä mutta sitten tuo kannattavuus huolimatta kriisipaketista josta täällä on jo puhuttukin monta kertaa osa tuottajista on selvästikin edelleen ahdingossa siitä kertoo uutinen pikavippeihin turvautumisesta ja vaikka ministeri ei nyt olekaan täällä paikalla esitän kuitenkin kysymyksen mitähän ministeri ja ministeriö katsovat voivansa vielä tehdä tälle ongelmalle tämä tietenkin vaikuttaa myös tuottajien ja

ministeri joutui poistumaan valtioneuvoston istunnon vuoksi mutta hän palaa tänne illalla tämän asian käsittelyn silloin jatkuessa vastauspuheenvuoro edustaja kalli

kiitos arvoisa puhemies edustaja kääriäinen nosti erittäin tärkeän ja ajankohtaisen asian mitä terveemmät ovat suomen metsät mitä kasvukuntoisemmat ne ovat sitä paremmin ne kestävät tuholaisten hyökkäyksiä ja sitä enemmän ne sitovat myöskin hiiltä elikkä tässä nämä lantin molemmat puolet palvelevat sekä suomalaista metsänhoitoa metsäklusteria kaikkia niitä tavoitteita pakko on todeta että me puhumme valtavasti siitä että pitää olla enemmän lahopuuta pitää olla enemmän kuollutta puuta mitä enemmän on hyönteisten saastuttamaa puuta ja mitä vähemmän sitä poistetaan sitä enemmän on olemassa riski että meidän metsien terveydentila ei kestä sitä ja sen tähden tarvitaan ponnistuksia nuoren metsän hoitoon jotta pystytään nuoria metsiä järeyttämään ja niiden kasvukunto pitämään kunnossa toivottavasti kääriäisen jälkeen joku muukin huolehtii

minä haluan kiittää ministeriä siitä että me olemme tällä kaudella mielestäni aidosti ja oikeasti päässeet puhumaan siitä että elintarvikeala on aidosti suomen kasvun ala ja tulevaisuuden ala siinä mielessä uskon että meidän pitää myös tiivistää yhteistyötä ei pelkästään tämän ministeriön hallinnonalalla vaan ihan kaikkien ministeriöiden kanssa jos me ajattelemme elintarvikealaa globaalisti meillä on valtava kysyntä meillä on mielettömästi osaamista mutta edelleenkin meillä on tosi pitkä matka siihen kasvun ala ja sinne syntyy arvoa siihen koko arvoketjuun siten että se tuottajakin saa omansa tämä on helppo sanoa mutta se vaatii vuosien vuosien työn minä olisin ministeriltä kysynytkin siitä kun olemme puhuneet paljon siitä että me aidosti otamme suomalaisen ruuan suomalaisen elintarvikkeen suomen tulevaisuuden kasvun alaksi mutta se vaatii sen että myös työ ja elinkeinoministeriö tekee muutakin kuin yhden food from finland ohjelman meidän pitää aivan eri lailla brändätä tehdä ja myös toteuttaa joten kysyn ehtisimmekö me vielä tällä hallituskaudella tehdä tätä polkua kuntoon

arvoisa puhemies kaksikymmentäneljä viiva kaksikymmentäviisi vuotta sitten oltiin liittymässä euroopan unioniin ja silloin jo nähtiin että maatalous tulee olemaan äärimmäisen kovilla tämäntyyppisessä yhteisössä niinpä sitten on askel askeleelta muutaman vuoden välein asteltu siihen suuntaan että perusmaatalous kriisiytyy suomessa ja nyt parin viimeisen vuoden aikana on kriisipaketeista puhuttu ne ovat tarpeen olleet välttämättömiä kaikki on pitänyt kuitenkin kysyä brysselistä kaikkiin toimenpiteisiin lupa valitettavasti eli meillä ei ole itsenäisyyttä ja maalla jolla ei ole

maatalous suomessa maataloudelle tarvitaan tulolaki jolla viljelijöille taataan sellainen tulo millä tulee

arvoisa puhemies ministeri aivan oikein totesi että syntyisi ja siitä pitäisi syntyä ikään kuin suomessa ja edustaja skinnari oli samaa mieltä itse tuon kuitenkin esille että ei meidän lainsäädäntömme eivätkä asetukset välttämättä tue tätä päämäärää pienillä yrittäjillä on aivan liian korkeat valvonta ja tarkastusmaksut ja se aiheuttaa suuriin toimijoihin verrattuna sen että maksut per kilo ovat aivan toista luokkaa kuin näillä suurilla toimijoilla sen takia nämä viranomaismaksut tarkastusmaksut esimerkiksi lihantarkastusmaksut pienillä teurastamoilla pitäisi pyrkiä miettimään niin että ne ovat kilpailukykyisiä jotta nämä startup yritykset nimenomaan elintarvikealalla pääsevät sitten nousuun jos heti alussa kulurakenne on mahdoton niin ei tässä tapahdu mitään uutta elintarvikealan nousua tämä on sillä tavalla vakava ja iso asia ja ja tähän pitää varmasti ensi hallituskaudella kiinnittää huomiota
arvoisat edustajat myönnän vielä tämän aikaikkunan puitteissa vastauspuheenvuorot edustajille heikkinen ja halmeenpää maa ja metsätalousvaliokunnan ja lisäksi mikäli edustaja wallin joka ei ole pyytänyt pyytää vastauspuheenvuoron myös hän saa

arvoisa herra puhemies hyvin kasvava metsä on erinomainen hiilinielu hyvin kasvava nurmi on erinomainen hiilinielu iloitsen suuresti siitä viime viikkojen ja kuukausien muuttuneesta keskustelun sävystä että maa ja metsätalous ei ole ilmastopolitiikassa ongelma vaan ratkaisu suomessa esimerkiksi luken maaningan pisteessä tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta nurmesta uskon ja toivon että meillä on yhteinen tahtotila että myös tätä nurmiosaamista pystymme yhä laajemmin viemään niihin maihin jotka suomea laajemmin kärsivät ilmastonmuutoksesta eroosion ja muiden sään ääri ilmiöitten myötä tässä on tuotu teollisuuden hyvät ponnistelut esille haluan nostaa myös valion tekemän merkittävän

puhemies tässä keskustelussa esiin nousi tuhohyönteinen nimeltä havununna ja on paikallaan tarkentaa havununnan ekologiasta sellainen seikka että havununna ei elä lahopuulla havununnakannat ovat kasvaneet suomessa aivan eksponentiaalisesti kahdeksankymmentä luvulta alkaen ja tuo muutos mitä ilmeisimmin liittyy ilmaston lämpenemiseen eli elinolosuhteiden paranemiseen tälle lajille sitä kautta ei suinkaan lahopuumäärän runsastumiseen joka ei ole siinä määrin kasvanut lainkaan ilmastonmuutoksen torjunta on siis tärkeää myös metsien tuhohyönteisten leviämisen estämiseksi metsien merkitys on meille monin tavoin muutenkin suuri eikä vähiten ilmastonmuutoksen kannalta metsähallituksen tulostavoite kuitenkin ensi vuonnakin nousee mikä käytännössä lisää painetta hakkuiden kasvattamiseen ja kun samaan aikaan tiedeyhteisö painottaa sekä hiilivarastojen että hiilinielujen säilyttämistä ja kasvattamista niin tämä on kyllä meille merkittävä huolenaihe ehkä merkittävämpi kuin lahopuun määrä

arvoisa herra puhemies oli musiikkia korvilleni kun ministeri leppä kertoi että myöskään ravintoloiden alkuperämerkinnöissä ei anneta periksi vaan sekin tulee entistä paremmin näkyväksi ja toivon myös valvontaa sinne kauppoihin

tullutkin se on oleva ratkaisu moneen globaaliin haasteeseen niin ilmastonmuutokseen ruokahuoltoon kuin uusiutuviin tuotteisiin

arvoisa puhemies on todella ollut hieno keskustelu tänään jälleen kotimaisen maatalouden tulevaisuudesta tänä päivänä voi todeta että eduskunnassa ei ole sellaisia puolueita jotka vastustaisivat vastustaisivat kotimaista elintarviketuotantoa ja se on äärimmäisen tärkeää sen takia että se työllistää kolmesataaneljäkymmentätuhatta suomalaista ketjun eri vaiheissa näinhän ei ollut kaksikymmentä vuotta sitten eduskunta

mielipiteissään tästä meillä tulee olemaan suuria haasteita tulevaisuudessa tämä cap uudistus ja sen johdosta rakenneuudistus metsäpuolella kemera rahojen käyttö on tällä hetkellä sellaista että niitä jotka on vuodelle varattu ei käytetä mutta ne onneksi saadaan siirrettyä seuraavalle

arvoisa puhemies suomalainen maanviljely ja kotimainen ruokatuotanto ovat ajautuneet viime vuosina todelliseen kriisiin ja hälyttävä piirre on se että tilojen kannattavuuden keskiarvo on heikentynyt vuosi vuodelta kun tilamäärä laskee koko ajan ja heikoimmat tilat lopettavat tuotannon pitäisi käydä päinvastoin keskiarvoisesti tilojen kannattavuuden pitäisi nousta tämä osoittaa että toiminnan kannattavuus heikkenee heikkenee tällä hetkellä myös parhaimmilla tiloilla maatalouden rakennemuutosta koskeva luken ennuste yltää aina vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi saakka siihen mennessä suomen maatiloista häviää ennusteen mukaan kolmannes nyt tiloja on kaikkiaan noin neljäkymmentäviisituhatta vuonna niitä on ennusteen mukaan enää noin kolmekymmentäseitsemäntuhatta tämä tarkoittaa että seuraavien seitsemän vuoden aikana joka päivä kolme maatilaa lopettaa tuotantonsa arvoisa puhemies useimmiten tilojen alasajohankkeiden taustalla on myös monia muita jotka syventävät kannattavuusongelmia ja kriisiyttävät tuottajaperheitä moni maatalousyrittäjä potee syvää uupumusta masennusta ja ahdistusta ja niistä seuraa usein myös parisuhde ja alkoholiongelmia arvoisa puhemies luke arvioi maatilan kannattavaksi ensinnäkin jos se tuottaa riittävän koron tilan omalle pääomalle ja toiseksi jos yrittäjä saa saman tuntipalkan kuin maataloustyöntekijä tavoite on viisitoista euroa tunnille siitä maatalousyrittäjät saavat keskimäärin neljäsosan eli heidän tuntipalkkansa alle neljän euron luke tekee kannattavuuslaskelmat vuosittain kahdeksansadan tilan tilinpäätöstietojen perusteella ja tällä hetkellä kannattavuuskriisi iskee rajuimmin lypsykarjatiloihin laskelmien mukaan tuhatsata lypsykarjatilaa lopettaa maidontuotannon vuoteen kahdessakymmenessä mennessä se merkitsee että kuusitoista prosenttia lypsykarjatiloista ajaa tuotantonsa alas kahdessa vuodessa arvoisa puhemies suomessa ruuan hinta nousi vuosina kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattakolmetoista mutta sen jälkeen se on laskenut näitä vuosia vertailtaessa on muistettava että ruokaketjussa eri osapuolten jaettavana oleva euromääräinen summa on viime vuosina pienentynyt kaupan osuuden pieneneminen antaa tuoreen tutkimuksen mukaan viitteitä siitä että raaka aineiden ja tuotantoketjun kustannusten laskun lisäksi kauppa omilla toimillaan kuten esimerkiksi tinkimällä katteista nopeuttanut ruuan hinnan laskua suomalaiset haluavat syödä terveellistä lähellä tuotettua ruokaa mitä meidän pitää tehdä kriisitunnelmista pitää löytää tie kohti parempaa tulevaisuutta puhdas ruoka ja innovatiivinen biotalous ovat tulevaisuuden valttikortteja meidän pitää saada kotimaisen ruuan hintataso nousemaan ja myös menekki kasvamaan meidän pitää murtaa kauppaketjujen omien tuotemerkkien niin label järjestelmään liittyvät huutokauppamenetelmät meidän pitää saada ne loppumaan suomalaiset haluavat syödä kotimaassa tuotettua ruokaa siksi että se on paitsi terveellistä myös paras ilmastoteko

rouva puhemies se että olemme tässä tilanteessa on pitkän jatkumon tulos kannattavuus on heikentynyt alkutuotanto ja yrittäjät ovat todella isossa ahdingossa hallitus on tehnyt edellisellä kaudella päätöksen tukea oikein sateisen vuoden vuoksi tänä vuonna on tehty päätöksiä joilla tätä ahdinkoa jollakin tavoin on pyritty helpottamaan toki ahdingosta auttamista näillä kriteereillä että se kohdistuu fossiiliseen polttoaineeseen tulee tarkastella toivonkin että hallitus jo nyt vielä tämän vaalikautensa aikana keskittyisi tekemään sen mitä pitäisi eli kun meillä ilmastonmuutos tekee oman tehtävänsä niin että säiden ääri ilmiöt ovat arkipäivää ja useasti kohtelevat alueellisesti eri tavoin olisi tärkeätä että meillä olisi järjestelmiä tuskin paluuta enää on satovahinkoon ja samanlaiseen järjestelmään mutta esimerkiksi tuonut erilaisia hyviä käytännöllisiä vaihtoehtoja joilla voisimme rahastoida niin että valtio on myös mukana jos ajatellaan näitä viittäkymmentä viiva kahdeksaakymmentä miljoonaa mitä eduskunta on siunannut hallituksen esityksestä että tulee niihin tukiin jotka johtuvat säiden ääri ilmiöistä niin tämä yhtälö pitäisi nyt ratkaista toivon että hallitus pystyy vielä ministeri lepän johdolla rakentamaan uuden mallin seuraavia vuosia varten kestävän ja hyväksyttävän kaikille hyväksyttävän mallin täällä debatissa on käyty hyviä keskusteluja esimerkiksi alkuperäismerkinnöistä meillä on varmasti valiokunnassa ja ja eduskunnassa yhteinen tahto että me todellakin haluamme tietää mitä me syömme jotta voimme tehdä sen arvovalinnan syömmekö kotimaista ruokaa vai ulkomailla tehtyä ruokaa yksi asia täällä keskustellaan on myös se että meidän vientiämme pitää edistää no sanotaanko että tätä työtä on nyt tehty projektiluontoisesti nyt seuraavassa hallitusohjelmassa pitää olla pitkäjänteinen kaupallinen panostus nimenomaan niin että ulkomaan vientiin satsataan niin että toimijat voivat tietää sen pitkäjänteisyydestä ja suunnitelmallisuudesta markkinointi on oma taitolajinsa ja siihen olisin toivonut että tämän hallituksen aikana meillä olisi vähän laitettu rahaa niin että eri alueiden tuottajat yritykset olisivat lähteneet hakemaan nimisuojattua tuotemerkkiä omalle tuotteelleen meiltä jää hyödyntämättä se että eu mahdollistaa omista rahoistaan nimisuojattujen tuotteiden

se on jäänyt meillä käyttämättä meidän tarvitsee tuoda uusia elementtejä siihen että jos meillä vaikkapa on neljän alkutuottajan yhteinen biokaasulaitoshanke niin näitä pitää pystyä tukemaan ja siihen laittaa potentiaalia se on sitä uusiutuvaa energiaa ja siellä ei saa olla verotuksellisia esteitä niin etteikö sitten tämä osuuskuntamuodostelma voisi käyttää sitä ilman energiaveroa sillä tavoin kuin meillä tälläkin hetkellä on toivottavasti poistuu kaiken kaikkiaan se että jos on väärällä tontilla laitos niin joutuu maksamaan siirtohinnan energiasta että on tämmöisiä esteitä maaseudun kannattavuutta ja luo uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia laajasti edelleen tekee hyväksyttävämmäksi meidän

lopuksi se mitä debatissakin sanoin meidän on ymmärrettävä se että alkutuotanto on niin kuin meriteollisuudessa telakka siellä syntyvät ne innovaatiot se mahdollistaa kokonaisen ketjun ja meidän ruokaketjun syntymisen tähän maahan ja pysyvyyden meidän tulee huolehtia omavaraisuudesta kuten taisi ministerikin tässä sanoa no joku kuitenkin sanoi että emme voi turvautua on tuontituotteitten varassa kyllä me tarvitsemme oman laadukkaan alkutuotannon

meillä on puhujalistalla täällä etukäteen varattuja puheenvuoroja joten mennään sitä vielä

arvoisa rouva puhemies

maataloutta maatilojen tilannetta lukumäärä on laskenut dramaattisesti viime vuosien aikana se on ollut jo pitkään jopa hälyttävä ja mistä se johtuu osittain siitä että kannattavuus on ollut pitkään heikkoa todella pitkään se on ollut hyvät kollegat liian pitkään äärimmäisen heikkoa täällä oli myöskin jo joku edustaja kukahan se oli oliko laukkanen vai kuka todennut sen että vyötä kiristetään reiästä reikään tätä on vuosia tehty tiloilla ja tämä kannattavuuden kehitys ei ole ole ollut millään tavalla kannustavaa kriisivuosia on ollut aivan liikaa monta peräkkäin kriisipaketista mennään kriisipakettiin kiitos ministerin kuitenkin vuodenkin osalta kriisipaketti pystyttiin tekemään hyvin nopealla tavalla ja erityinen kiitos joka viljelijäkentältä voidaan tuoda tähän saliin oli se että ennen kuin kokonaisuudessaan kaikki sato oli viime syksynä korjattu niin ministeri lepän johdolla oli jo kriisipaketti kasassa ja tiedettiin millä tavalla kuivaa kesää voidaan kompensoida valtion tukemana arvoisa rouva puhemies kriisipaketti ja kriisinsietokyky eivät voi lähteä siitä että että me valtiona olemme valmiita ja pystymme tukemaan me emme pysty tukemaan sitä kehitystä taloudellisesti vaan meidän pitää löytää markkinoilta se euro ja löytää myöskin ja tuottavuus sinne tiloille jotta me saamme tulevaisuudessakin myöskin nuoria tuottajia ja ja sukupolvenvaihdoksia tiloilla tehtyä joka myöskin budjetissa näkyy löytyy äärimmäisen paljon tiloilta sitä on kehitetty vuosien aikana työllisyyttä löytyy tiloilta työtä siellä on riittävästi siellä olisi työllistettävääkin mutta ei ole varaa työllistää väkeä siinä määrin kuin töitä on siellä on kasvua tilat haluavat kasvaa kilpaillaan pelloista mutta myöskin niin että oman tilan optimointi ei aina välttämättä ole taloudellisesti kestävää ja ruoka puhdasta kotimaista suomalaista elintarviketta tuetaan siellä meidän kymmenillätuhansilla kotimaisilla tiloillamme näitä asioita ei liikaa ja toivonkin että me huomioimme näitä kun me puhumme suomen kasvusta niin puhumme myös siitä miten meidän kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus on tässä kokonaisuudessa huomioitu työllisyyden määrästä on pakko sanoa se että myöskin siinä on tullut osittain pää vetävän käteen ja tarvitaan vahvaa tukea välitä viljelijästä hanke joka sai myöskin lisärahoitusta on hieno osoitus siitä kuten myöskin se että kaikki ne hanketyöntekijät jotka tuolla kentällä kanssa niin mtkn kuin melan ja työtehoseuran välitä viljelijästä hanketyöntekijät yhdessä koordinoivat nyt syksyllä listan jossa oli epäkohtia joita on tullut tiloilla vastaan ja luovuttivat sen ministeri saarikolle ja ja siitä on lähtenyt käyntiin työ niitten epäkohtien parantamiseksi arvoisa rouva puhemies täällä on isot odotukset meillä myös sen suhteen mitä uusia toimenpidemalleja ministerin asettama selvitysmies

millä tavalla voidaan edesauttaa tulevaisuutta tiloilla varmaan tulee kertausta mutta varmaan tulee myöskin uusia asioita joista meidän pitää ottaa välittömästi koppia pitää pystyä huolehtimaan vyörytyksestä eteenpäin niin että me saamme niistä myöskin toimenpiteitä edustaja viljanen otti äsken hyvin esille luken tänään tiedottaman asian että kaupan osuus ruokaketjusta on pienentynyt ja teollisuuden kasvanut tämä on todellakin outoa että me näin vanhoilla tiedoilla tuomme julki ikään kuin faktana sitä mikä ei ole tätä päivää me tiedämme että

tutkimustieto ei kerro arvoisa rouva puhemies sitä faktaa mikä tänä päivänä ruokamarkkinoilla on ja siksi me tarvitsemme

joka alkaa alkaa myöskin näitä markkinaketjuja tutkimaan ja selvittämään maatalouden tutkimus on sellaista työtä jota me emme voi väheksyä siihen meidän pitää jatkossakin pystyä panostamaan jotta se yhä pienempi joukko entistä sitoutuneempia entistä osaavampia viljelijöitä saa myöskin tutkimuksesta sitä tukea jota he ammatissaan tarvitsevat

arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutos ja sään ääri ilmiöt luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luontotyyppien jatkuva uhanalaistuminen maaseudun tulevaisuus kotimaisen ruuantuotannon kestävyys ja kannattavuus rehevöitynyt itämeri rakennettujen jokien vaelluskalat vieraslajit vanhenevat ja vähenevät metsästäjät ja kalastajat sekä tasapainoilu lainsäädännön raamien mukaisessa petopolitiikassa lista on pitkä näihin haasteisiin haasteisiin vastaaminen vaatii pitkäjänteistä työtä olennaista on eteneminen oikeaan suuntaan maatilojen akuutti kannattavuus ja maksuvalmiusongelma on vakava vaikeuksissa olevia on oikein tukea mutta myös järjestelmätason muutoksia tarvitaan kukaan ei voi olla tyytyväinen maatalouden ja ruuantuotannon nykytilaan ja olosuhteisiin tuotanto ei voi perustua kriisipaketista toiseen kulkemiseen kriisituesta osa on tehty energiaverojen palautuksen kautta kuten viime vuonna jolloin tuli luotua uusi tuki fossiilisille polttoaineille tukea olisi järkevämpää kohdentaa hakemusten perusteella juuri eniten satovahingoista kärsineille tiloille kuin tasaisesti kaikille koko ruokajärjestelmän pitää muuttua kehittyä ja parantua jotta meillä tulevaisuudessakin on kotimaista ruokaa jotta sitä ei haaskata jopa satakuusikymmentä kiloa vuosittain jotta sen tuottaminen kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja on eettistä ja jotta suomalainen ruuantuottaja pärjää hyvin ja voi olla ylpeä työstään vihreät julkistivat maatalouspoliittisen ohjelmansa syyskuun alussa odotamme muiltakin avauksia tällä saralla ja eteenpäin vievää maatalous ja ruokapoliittista keskustelua on hyvä että valtiovarainvaliokunta on lisännyt satsauksia ruokaketjun kehittämiseen sekä luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmien toimenpiteiden toteuttamiseen on oikea tavoite että pyritään lisäämään ruuan arvostusta ja huomioimaan kotimaisuus ekologisuus ja terveellisyys kiitän maaseudun kehittämisrahoituksen kylätoiminnan ja neuvontajärjestöjen toiminnan puolustamisesta samalla toivoisin vahvempaa tukea biokaasulaitosinvestointeihin jotka voisivat monipuolistaa maatilojen elinkeinorakennetta ja edistää kiertotalouden tavoitteita arvoisa puhemies luonnonvarakeskus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnan toiminnan kestävyyden arvioimisessa tarvittavaa tietoa tuottavista tutkimuslaitoksistamme valiokunnan huomio luken perusrahoituksen vahvistamisesta on oikea aivan välttämätön jotta turvataan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvä tutkimus ja pyritään vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin niin maa ja metsätaloudessa kuin riistataloudessa ja vesivarojen käytössä käytössä kannatettavia ovat myös lisäykset luken luomututkimukseen ja turvemaan hiilidioksidipäästöjen tutkimiseen sekä susitutkimukseen ja seurantaan pohjanmaalla ollaan susikannan länteen levittäytymisen vuoksi uudessa tilanteessa susikannan seuranta sekä osallistuminen keskusteluun kansalaisten kokeman turvallisuudentunteen lisäämiseksi sekä satsaus poliisin työn tukemiseen vahinkojen vähentämiseksi on tärkeää ja vastaavasta on hyviä kokemuksia lounais suomessa luke on joutunut supistamaan toimintaansa nopeassa tahdissa vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen määrärahaa on vähennetty yli kaksikymmentä prosenttia ja aktiivisuudestaan huolimatta luke on saanut uusista rahoitusinstrumenteista muun muassa suomen akatemian kautta vain murusia noin kaksi miljoonaa vuosittain perusrahoitusta pitää vahvistaa siten etteivät toiminta tutkimus ja pitkäaikaisseurannat vaarannu tätä ei ratkaista valiokunnan joululahjarahoista tarvitaan pysyvämpi rahoitus budjetista arvoisa puhemies vesi ja kalataloushankkeissa vaelluskalojen elinolojen parantaminen tyssää kärkihankkeen päättyessä lyhyeen rahoitus tippuu kahdeksasta miljoonasta noin neljään pilkku viiteen miljoonaan euroon ei valtion kalateitä tarvitsekaan kustantaa vesilakihan lähtee periaatteesta jossa aiheuttaja maksaa myös kalataloushaitat mutta kun hallituskauden alussa nuo kärkihankerahat otettiin perusrahoitusta vähentämällä on tässä kyse leikkauksesta myös kaikkiin muihin vaelluskalavesistöjen kunnostustoimiin on erittäin tarpeellista jatkaa vaelluskalakantojen elinoloja ja luontaista lisääntymistä edistävien hankkeiden rahoitusta huomionarvoista muuten on että eilen julkistetun oikeusministeriön arviomuistion johtopäätös on ettei vesitalousluvan avaamiselle jälkikäteen tai uusien lupamääräysten asettamiselle ole perustuslaista johtuvia esteitä
avataan aivan lyhyen lyhyt debatti jonka jälkeen ministeri vastaa

puhemies edustaja halmeenpää otti täällä esille tilanne on tällä hetkellä se että susikanta on erityisesti läntisessä suomessa kasvanut räjähdysmäisesti maa ja metsätalousvaliokunta otti tämän susitilanteen omaksi asiakseen ja on kuullut paljon asiantuntijoita ministeriö esitti omassa talousarvioesityksessään kolmensadantuhannen euron osoittamista susien pannoitukseen mutta näyttää käyvän niin että sille ei tule kovinkaan suurta tarvetta koska metsästysseurat eivät ole suostuneet tähän pannoitukseen ja näin ollen on nyt perusteltua että sitä käytetään muuhun muun muassa kenttätyöhön tämä on tosiaan erittäin erittäin paha ja olisikin toivottavaa että ministeri voisi lyhyesti vastata siihen miten tässä asiassa voitaisiin nyt nyt edetä ministeri on tehnyt tähän mennessä paljon töitä muun muassa eu eu rintamalla mutta tuntuu vähän siltä että se on kuin afrikkalaisen miehen hiihto lumi kyllä pöllyää mutta maisema vaihtuu hitaasti eli olisi hyvin tarpeellista että me saisimme

rouva puhemies kalatiet nousivat tässä esille kysyisin ministeriltä voisiko pohtia sellaista toimenpidettä että esimerkiksi näille voimaloille tulisi tiukempia velvoitteita kalateiden rakentamiseksi kalaportaiden rakentamiseksi niihin koskiin jotka on jo aiemmin valjastettu suomalainen on erityinen ja me olemme myös erityinen maa siitä tulokulmasta ruuan alkuperämerkinnät ovat yksi asia jonka parissa te ministeri leppä olette tehnyt hyvää työtä kaupassa sitä on laajennettu mutta ravintoloissa näyttää siltä että eu haraa tässä nyt jälleen vastaan millä aikataululla nämä ruuan alkuperämerkinnät saadaan myös ravintoloihin ja ruokaloihin mitä te olette määrätietoisesti ollut ajamassa ja minkälaisena näette meidän ruuan viennin uskon että hyvä suomalainen ruoka kiinnostaa myös ulkomailla nyhtökaura villiruoka nämä ovat esimerkkejä siis ihan se hyvä suomalainen perusruoka puhdas maukas ja turvallinen uskon että siitä tulevaisuudessa voidaan saada lisää

jaamme varmasti kaikki tavoitteen kotimaisen ruuan käyttöasteen nostamisesta jotta voimme saada työtä niin maanviljelijöille kuin suomalaisen ruuan parissa muutenkin työskenteleville minusta kannattaa edelleen satsata myös teknologiaan tässä yhteydessä nyhtökaura hyvänä esimerkkinä tuotteesta joka on joka on kotimainen innovaatio ja jolla varmasti on paljon kysyntää muuallakin toisena asiana nostaisin esiin susikysymyksen josta täälläkin salissa aika ajoin puhutaan haluaisin että lähetämme ennen kaikkea sen viestin että lainsäädännön puitteissa on pysyttävä kun susikysymystä pohditaan ja tietenkin samalla meidän kaikkien on syytä ottaa tosissaan se huoli joka ihmisiltä tulee alueilta ja pyrkiä löytämään ratkaisuja purkamaan niitä pelkoja joita ihmiset esimerkiksi meille osoittavat ottaessaan yhteyttä susikysymyksiin liittyen aika moni susikysymykseen liittyvä asia on kuitenkin ratkaistavissa

ne myönnetään harkitusti viranomaispäätöksinä ja niihin ei tule turhaa valittamista tehdä kun edustaja viljanen nosti tämän pttn ja luken siinä jätettiin mainitsematta että ruuan hintakehitys on mennyt ylöspäin vuodesta kaksituhattakuusitoista eteenpäin ja tältä ajalta ei ole arviota siitä miten tämä hinnanmuodostus on kehittynyt siksi on ensiarvoisen tärkeää että saamme nyt luvan käyttää näitä tietoja siitä mitä syödään ja miten se hinnanmuodostus jakautuu edustaja halmeenpää tuossa totesi että satovahingot olisi pitänyt korvata niille henkilöille jotka ovat kärsineet totean vain että teidän hallituskaudellanne satovahinkolaki jolla olisi voinut näin toimia kumottiin ja nyt
ministerin vastaus kaksi minuuttia paikalta voi pitää olkaa hyvä
kiitoksia arvoisa rouva puhemies kiitos jälleen hyvistä puheenvuoroista valitettavasti oli presidentin esittely ja valtioneuvoston istunto niin etten voinut ihan koko aikaa täällä paikalla olla aloitan tästä ja valiokunnan puheenjohtaja kalmarin pohdinnasta liittyen siihen että nyt tehty tutkimus on tehty vanhentunein tiedoin niin on tässä on hyvä osoitus siitä että tämä elintarvikeketjun avoimuus ei ole sitä mitä sen tällä hetkellä pitäisi olla ja siksi me teemme töitä sen eteen että me tiedämme ja erityisesti tutkijat tietävät nämähän ovat myöskin se täytyy muistaa tietenkin yrityssalaisuuksien piirissä mutta tutkijoille pitää olla avoimempi väylä selvittää näitä tietoja jotta

se tieto elintarvikeketjun jakautumisesta ja sen tulon ja lisäarvon jakautumisesta on ajantasainen ja ennen kaikkea oikea se on ihan päivänselvä asia useampi teistä mainitsi kriisipaketista kriisipakettiin menon olen täysin samaa mieltä tämä ei ole kestävää että me näin joudumme tekemään se vaan osoittaa sen minkälaisessa perustilanteessa suomalainen maatalous on ja siksi on ollut välttämätöntä tehdä näitä kriisipaketteja mutta se kestävä kannattavuus tulee vain markkinoilta sanon sen nyt tässä keskustelussa varmaan jo neljännen kerran mutta se on mielestäni niin tärkeä asia siihen vahvasti myöskin nuo alkuperämerkinnät minkä täällä edustaja heinonen otti esille ja sen asian eteenpäinvieminen totesin jo aiemmin että odotamme komissiolta alkuvuodesta vastausta tähän meidän viimeiseen ehdotukseemme ravintolaruuan alkuperämerkinnän esille tuomisesta selvemmin asiakkaille kuluttajille ja siihen palataan palataan sitten markkinoille sellainen asia uunituore tieto että myös komissiossa parlamentissa on tällä hetkellä nyt päästy puheenjohtajamaa itävallan kanssa yhteisymmärrykseen tuosta utp direktiivistä elikkä

erittäin tärkeä asia hoitaa myöskin jatkossa viimeinen asia puhemies susikysymys on selvää että me noudatamme lakia kaikkien pitää noudattaa

ja nämä kaksi asiaa pitää sovittaa yhteen siksi sanoin tuossa aiemmin että suomi ei hyväksy sitä että me näissä asioissa siirtäisimme vielä lisää valtaa komissiolle me haluamme sitä päinvastoin jäsenmaille ja tämä työ on vahvassa käynnissä suomen johdolla tuolla euroopan unionissa ja katsotaan mikä tästä saadaan seuraavan komission työohjelmaan kiitos

arvoisa rouva puhemies lämpimät kiitokset

ja jaostolle tästä perusteellisesta työstä ja hyvästä yhteistyöstä tänä vuonna tasa arvoinen ja laadukas koulutus on suomen menestystekijöistä kaikkein tärkein ja suomi on onnistunut yhdistämään vuosien saatossa erinomaiset oppimistulokset ja tasa arvon suomessa edelleenkin vanhemmat voivat luottaa siihen että meillä ei tarvitse valita koulua ja meillä ovat koulujen väliset erot maailman toiseksi pienimmät viimeisimmän pisa tutkimuksen mukaan heikosti osaavien osuus on suomessa eu maiden alhaisin ja opettajamme tekevät kouluissa joka päivä erinomaista työtä olemme eläneet viime vuosina monta vaikeaa ja niukkaa vuotta juuri nyt taloudellisen tilanteen koheneminen on tehnyt mahdolliseksi tutkimus ja koulutuspanostusten tekemisen pitkästä aikaa ensimmäiset niistä nähtiin vuoden

talousarviossa ja ensi vuoden talousarvioesityksessä hallitus jatkaa samaa linjaa kohti parempia aikoja on huolestuttavaa tietenkin se että viime aikoina on tullut viestiä siitä että talouden kasvu olisi hidastumassa sen takia on entistä tärkeämpää se että kiinnitetään huomiota työllisyyden edistämiseen ja tehdään niitä uudistuksia jotka vahvistavat suomen taloutta tulevina vuosina koska se on myös koulutusjärjestelmän kannalta ihan keskeinen iso kuva ja asia joka tapauksessa on selvää että kaikkina aikoina vahva osaamispohja on muuttuvassa epävarmassa maailmassa tärkein turva niin maallemme kuin jokaiselle ihmiselle yksilönä määrätietoiset toimet ja koulutusuudistukset tällä hallituskaudella alkavat tuottaa tulosta olen erittäin iloinen siitä että tällä hallituskaudella ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on on laskenut ja se kehittyy hyvään suuntaan ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten osuus on tilastoissa kääntynyt laskuun ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee

isossa kuvassa kun tänäänkin tietysti budjettia käsiteltäessä meillä on käsittelyssä rahaa ja se paljonko sitä on käytettävissä on tärkeää ja hyvä muistaa että suomi käyttää julkista rahaa koulutukseen tutkimukseen ja sivistykseen kaikkiaan kun lasketaan yhteen eri pääluokat noin viisitoista miljardia euroa se on valtava summa ja niin pitää ollakin tässä budjettiesityksessä teemme useita tärkeitä lisäyksiä koulutuksen määrärahoihin hallitus on tehnyt koko ajan merkittäviä panostuksia eri lisätalousarvioprosesseissa pitkin matkaa jo parin vuoden ajan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen rahoittamalla täydennys ja muuntokoulutusta samaan aikaan kun vastaamme näihin korkeasuhdanteen tuomiin koulutustarpeisiin olemme huolehtineet tulevan kasvun edellytyksistä viime viikolla julkistettu selvitys tieteen tila kaksituhattakahdeksantoista jonka laati suomen akatemia toi hyviä uutisia suomen tieteellinen vaikuttavuus eli käytännössä laatu on maailmanlaajuisessa vertailussa noussut tässä keskeisessä roolissa on tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta johon on kohdistettu ensi vuoden talousarvioesityksessä merkittävä ja pysyvä sadankahdentoista

jossa tavoitellaan merkittävää tutkimus ja innovaatiotoiminnan volyymin kasvua suomessa

mainitsen myös muutamia tasa arvoon liittyviä toimia koska tasa arvo on se keskeinen perusarvo joka yhdistää meitä täällä eduskunnassa kannamme vastuuta maamme tulevaisuudesta huolehtimalla jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuudesta saada maailmanluokan koulutusta omassa lähikoulussa ja siten jatkaa opinpolkua eteenpäin ja tuo polku alkaa jo päiväkodista varhaiskasvatuksen tasa arvoa tuetaan uudella kymmenen miljoonan euron määrärahalla ensi vuoden budjetissa rahalla voidaan pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoon tähtäävä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee tarkoitukseen esitetään myös jo olemassa olevan viiden miljoonan euron määrärahan lisäksi ensi vuodelle viittä miljoonaa euroa olemme jo avanneet kunnille tämmöisen haun jolla valtion rahoitusosuus tässä kokeilussa kaksinkertaistuu edelliseen vaiheeseen verrattuna tämän vuoden talousarvioon hallitus myöskin kaksinkertaisti peruskoulun tasa arvorahoituksen jolla tuetaan haastavilla alueilla toimivia kouluja tähän tarkoitukseen esitetään ensi vuodelle kohdennettavan miljoonaa euroa kiitos myöskin eduskunnalle kahden miljoonan euron lisäyksestä tähän koulujen kerhotoiminnalla on tärkeä syrjäytymistä ehkäisevä rooli ja myöskin siihen varataan ensi vuonna lisää resursseja kiitos eduskunnalle tässäkin yhteistyöstä muun muassa näitä asioita sisältää ensi vuoden talousarvio ja ja voimme kulkea kohti ensi vuotta myös koulutusjärjestelmän osalta hyvillä mielin sillä isot keskeiset lainsäädäntöhankkeet on viety aikataulussa eteenpäin ja ja sitä kautta suomalainen koulutusjärjestelmä kulkee kohti uutta aikaa

arvoisa puhemies kulttuurin ja taiteen urheilun liikunnan ja nuorisotyön sekä opintotuen vastuualueilla ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy lukuisia uudistuksia ja kehittämishankkeita joista keskeisimpiä ovat liikkuva opiskelu hankkeen käynnistäminen opintotukeen tehtävät muutokset ja taiteen edistämiseen panostaminen opintotukeen esitetään yhteensä määrärahaa josta opintorahan osuus on neljäsataaneljäkymmentäkaksi miljoonaa euroa opintotukeen esitetään sisällytettäväksi noin neljänkymmenenkuuden euron kuukausittainen oppimateriaalilisä johon on oikeus opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutetulla alle kaksikymmentä vuotiaalla sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle seitsemäntoista vuotiaalla lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijalla lisäksi lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa pidennetään kuukaudella yhdeksästä kymmeneen kuukauteen ja itsenäisesti asuva alle kahdeksantoista vuotias opiskelija voi saada opintorahan perusmäärän sekä asumislisän ilman vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa edellä mainittu muutos parantaa myös alaikäisten opiskelijoiden mahdollisuuksia saada yleistä asumistukea koska asumistuen on yleensä opintotuen saaminen apurahat eivät enää ensi vuodesta lukien voi vähentää opintotukea nykyiseen tapaan tämä muutos lisää opiskelijoiden käyttövaroja ja helpottaa muun muassa opiskelun ja urheilun yhdistämistä kulttuurille ja

rahapelitoiminnan tuottojen osuus

rahapelitoiminnan voittovaroista yhteensä noin kahdeksan miljoonaa euroa lisäykset kohdistetaan muun muassa esittävän taiteen niin sanotun vapaan kentän rakenteelliseen muutokseen kansainvälisiin elokuvien yhteistuotantoihin kuntien kulttuuritoiminnan strategiseen kehittämiseen ja eri taiteenalojen kehittämiseen lisäyksestä yhteensä kaksi miljoonaa euroa kohdistetaan esittävän taiteen niin sanotun vapaan kentän tukeen lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin osallistua taiteeseen ja kulttuuriin sekä prosenttiperiaatteen laajentamiseen ministeriö käynnistää kevään kaksituhattakahdeksantoista kehysriihessä vuosille kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme päätetyn vos uudistuksen toimeenpanon uudistamalla esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta jo vuonna

kolmevuotisiin toiminta avustuksiin

lisäksi valtiovarainvaliokunta on lisännyt kaksi miljoonaa euroa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuihin lisämäärärahalla varmistetaan että tekijät saavat kohtuullisen hyvityksen teosten valmistamisesta yksityiseen käyttöön kiitän valiokuntaa näistä lisäyksistä ne ovat tärkeitä kulttuurin ja taiteen toimijoille arvoisa puhemies liikunnalle esitetään sataviisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa miljoonaa rahapelitoiminnan tuotoista liikkuva koulu ohjelman tuki laajennetaan liikkuva opiskelu

toisen asteen oppilaitokset ja liikuntaa edistävien hankkeiden pilotoinnin erityisesti varhaiskasvatuksessa hallituksen kärkihankkeena on vuosina kaksituhattaviisitoista liikkuva koulu ohjelmaa jonka tavoitteena on ollut tuoda tunti liikuntaa päivässä jokaisen peruskoululaisen päivään ohjelma on onnistunut erinomaisesti ja se on saavuttanut noin yhdeksänkymmenen prosentin kattavuuden kunnista peruskouluista ja peruskoululaisista liikkuva opiskelu ohjelmaan esitetään vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista rahoitusta yhteensä kolme pilkku kahdeksan miljoonaa euroa

nuorisotyön määrärahoihin esitetään seitsemänkymmentäkahdeksan

rahapelitoiminnan voittovaroista ministeriön esityksessä turvataan nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö koko maassa määrärahaa esitetään lisättäväksi työpajatoimintaan ja nuotta valmennukseen sekä haja asutusalueille etsivään nuorisotyöhön nuorisotyö on mukana monialaisen ohjaamo toiminnan kehittämisessä nuorisotyön määrärahoista tullaan myös kanavoimaan tukea nuorten yrittäjyys talous ja työelämätaitojen kehittämiseen sekä esitetään lisäkohdennusta kielipesätoimintaan jolla on keskeinen merkitys inarin koltan ja pohjoissaamen kielten säilymisen

debattikeskustelu pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron debatissa nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies suomen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein tavoite on se että jokainen lapsi saa varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot oppimisen ilon sellaisen oppimisen ilon joka kantaa sitten jatko opintoihin ja läpi koko elämän siksi varhaiskasvatuksen tasa arvoraha on todella on tärkeää että panostamme sinne varhaisiin vuosiin ja näin turvaamme oppimisen yhdenvertaiset mahdollisuudet esitän huoleni maahanmuuttajataustaisista lapsista ja nuorista vain noin muutama prosentti onko se kuusi viiva seitsemän prosenttia maahanmuuttajataustaisista nuorista siirtyy lukioon kun tavoitteemme on että viisikymmentä prosenttia

puhemies kun nyt on vaalikauden viimeinen budjetti käsittelyssä niin kyllähän nyt on tilinpäätöksen aika ja ei se mistä lähdettiin koulutussektorilla kovin mairittelevaa ole ollut kun koulutussektori oli rajujen säästöjen kohteena ja vaalikauden aikana oppositio ei ole säästänyt hallitusta koulutukseen liittyviltä välikysymyksiltä mutta kuitenkin sen uskallan sanoa että saldo on sittenkin plusmerkkinen että tässä on tehty pitkälle kaksituhattakaksikymmentä luvulle luotaavia linjauksia lukiouudistus varhaiskasvatuksen uudistus toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus korkeakoulu kaksituhattakolmekymmentä visiotyö on käynnissä nyt vain on jatkossa turvattava ei pelkästään vaan myös se että pitkäjänteisesti yli vaalikauden ulottuen koulutussektorille

puhemies kuten ministeri puheensa alussa totesi opettajat tekevät päivittäin erinomaista työtä olen ihan samaa mieltä myös ministeri on mielestäni siinä mielessä tehnyt erinomaista työtä että siinä työssä on ollut paljon semmoista uudistushenkeä ja on viety isoja raskaita prosesseja eteenpäin mitkä eivät koskaan ole helppoja ne toteuttavat varmasti niitä meidän koulutuksen perusarvoja mutta haasteena ovat olleet ne leikkaukset niin kuin salissa on moneen kertaan todettu mitä enemmän me kohdennamme leikkauksia sitä enemmän me ikään kuin oppijoita on hyvin erilaisia kun meillä on erilaisia oppijoita niin tuen tarvetta on hyvin paljon ja se taas liittyy resursseihin ja se liittyy myös siihen mitä edustaja puumala nosti esiin siitä miten perusta saadaan kuntoon niin että kukaan esimerkiksi perusasteelta ei siirry ilman lukutaitoa tämä on edelleen se konflikti minkä keskellä me olemme kun me katsomme tätä koulutuksen sektoria

rouva puhemies mediassa on paljon ollut puhetta tästä että toisen asteen koulutuksessa oppilaat ovat paljon kotona eivätkä saa sitä ammatillista koulutusta nyt kumminkin tietyissä ammattioppilaitoksissa on kiltakouluja se on uudenlainen tapa kouluttaa kiltakouluissa uuden oppiminen ja toimeen tarttuminen on ennakkoluulotonta ja ja digitalisaatiota hyödynnetään oppimisen tukena teoriaa on vain neljäkymmentäviisi minuuttia päivässä sen jälkeen loppupäivä ollaan käytännön harjoitteluissa elikkä tehdään mennään heti opittua opettelemaan opettajat ovat yleensä yrittäjätaustaisia he tietävät oikeasti siellä kentällä sitten tarvitaan minkälaisia työntekijöitä he haluavat niistä ammattioppilaitoksista sitten vanhemmat oppilaat ovat ensimmäisen luokan oppilaitten tuutoreina elikkä he muodostavat tiimejä ja yhdessä sitten harjoittelevat eikä ketään jätetä yksin kukaan siellä koulussa ei jää yksin hän kuuluu aina johonkin tiimiin kysyisinkin ministeriltä oletteko käynyt tutustumassa tällaisiin kiltakouluihin kun teidän vaalipiirissännekin tavastian ammattioppilaitoksella on tällaista kiltakoulua
arvoisa puhemies minä olen äärimmäisen huolestunut olen äärimmäisen huolestunut ammatillisen koulutuksen tilanteesta sekä ammatillisen koulutuksen puolella opiskelevien hyvinvoinnista myöskään ole huoleni kanssa yksin sillä myöskin maamme pääministeri juha sipilä on ilmaissut huolensa ammatillisen koulutuksen tilanteesta ja ehdotti taannoin että tuhat uutta opettajaa pitäisi palkata ammatilliseen koulutukseen paikkaamaan sitä tuhannenkuudensadan opettajan vähennystä minkä hallituksen leikkaukset ovat aiheuttaneet

puhemies haluaisin nostaa esiin muutaman huolenaiheen jotka liittyvät ehkä koko tähän kauteen mielestäni ne varhaiskasvatuksessa tehdyt heikennykset kauden alussa ovat tämän kauden suurimpia häpeäpilkkuja ja ne jäävät voimaan kun lähdetään seuraavalle kaudelle sitten kun puhutaan perusopetuksesta niin kaikki ne panostukset mitä olisimme voineet tehdä esimerkiksi kolmiportaisen tuen vahvistamiseen jäivät tekemättä tällä kaudella sitten mitä tulee ammatilliseen koulutukseen ja reformiin niin olen myös äärimmäisen huolestunut siitä miten pystytään takaamaan riittävää opetusta ohjausta ja työelämässä vaatii panostuksia nyt kun katseet kääntyvät seuraavalle kaudelle niin tarvitaan kokonaisvaltaisempaa pitkäjänteisempää ja panostuksia perusrahoitukseen kaikilla koulutusasteilla

puhemies vakavin virhehän hallitukselta

niitten vauriot ovat osin vakavia esimerkkeinä nyt nämä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen ja ammatillisen koulutuksen leikkaukset siis hallituksen suunta keskeisissä asioissa on ollut väärä olin eilen oajn tilaisuudessa tampereella missä oli ammatillisen koulutuksen opettajia he kertoivat mielestäni uutisen on uusi piirre nyt monen suusta sanottuna halua lähteä työelämään ennen mentiin harjoitteluun kun me emme osaa näin kertoivat opettajat ja minä en kysynyt tätä erikseen se oli virallinen oajn asiantuntijoitten kokous no täällä nyt nostettiin esille tämä pääministerin pari viikkoa sitten esittämä tuhat opettajaa lisää kun hallituksen toimesta on jouduttu vähentämään tuhatkuusisataa ja osa nuorista tekee kolmi nelipäiväistä työviikkoa

todellakin nyt esillä ammatillinen koulutus iso iso keskustelunaihe ja ja oli todella tärkeä myös tämä avaus miten meillä pitää jatkossa tukea ammatillisen koulutuksen uudistamista jolle on todellinen tarve myös opiskelijoitten ja työnantajien mielestä hyvä että se on lähtenyt liikkeelle nimenomaan tämä esitys siitä että koulutussopimuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi saataisiin lisää uusia ohjaajia opettajia nimenomaan yrittäjiä työnantajia tueksi siihen ohjaukseen opettajat ovat tuoneet tätä vahvasti esiin että tarvitaan apua nimenomaan työpaikoilla opettamiseen kouluttamiseen valmentamiseen ja auttamiseen että tähän tulisi tämä täsmätoimi myöskin sivistysvaliokunta tässä toi esiin että opetusministeriö lähtisi oppilaitosten kanssa nyt tiiviimmin katsomaan reformin toteuttamista tämä ei ole edennyt joka puolella samansuhtaisesti miten voitaisiin nämä kokonaiset opiskelupäivät ja viikot toteuttaa ennen kaikkea työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen
arvoisa puhemies ministeri grahn laasonen nosti tässä jokin aika sitten esille soveltuvuuskokeiden palauttamisen lähihoitajakoulutukseen tämä on erittäin hyvä hyvä idea ja myös hoitoalan järjestöt ovat tukeneet tukeneet tätä ajatusta se kuitenkin tarkoittaa sitä että oppilaitokset tarvitsevat

rouva puhemies oajn arvion mukaan ammatillisesta opetuksesta on tämän hallituskauden sipilän hallituskauden aikana leikattu vähintään tuhatkuusisataa opettajaa nyt pääministeri sipilä esittää tuhatta opettajaa lisää kysymykseni kuuluukin miten on käynyt niin että tuhatkuusisataa on leikattu jos tuhanteen tarvitaan nyt kokoomus on yksin ajanut hallituksessa nämä leikkaukset kun pääministeripuoluekin sitä vastustaa huomenna onneksi keskustalaiset pääsevät äänestämään sen puolesta että pääministeri sipilän linjaus tulee toteutumaan arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies edustaja gustafssonin mieleen se sananlasku jossa sanottiin toiselle henkilölle että sinulla on tikku silmässä mutta ei huomattu että se malka on omassa silmässä vähän isompi elikkä malkahan tarkoittaa tukkia jos muistellaan viime vaalikaudella sosiaalidemokraattien tekemiä leikkauksia toki yhdessä myös kokoomuksen kanssa niin kyllähän ne aika mittavia olivat kyllä ne kuin tällä vaalikaudella turha teidän on hurskastella kun vaalit ovat tulossa mutta arvoisa puhemies kysymys ministerille oli että nyt kun tämä ammattikoulureformi on tehty ja yritetään kannustaa että opiskelijat valmistuvat sen rahoituksen keinoin niin tässä on vaarana käydä nyt niin tämän uusimman uudistuksen johdosta että oppilaitokset alkavat kouluttaa sellaisia opiskelijoita mistä ne saavat enemmän korvauksia esimerkiksi vantaalla on käynyt ilmi se että pian ei tiedetä saadaanko koulutettua niitä hoiva alan henkilöitä alan henkilöitä joille on huutava tarve koska heistä saatava korvaus on hyvin paljon pienempi ja siinä mielessä oletteko havainneet tämmöistä epäsuhtaa

arvoisa puhemies olemme pitkään olleet huolissamme suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisasteesta joka on pohjoismaiden alhaisimpia hallitus onkin nyt monta kertaa laskenut laskenut varhaiskasvatuksen maksuja ja se onkin näkynyt siinä että osallistumisaste on lähtenyt kasvuun samanaikaisesti kuitenkin on on

myös varhaiskasvatuksessa olen erinomaisen iloinen siitä että hallitus on nyt aloittanut varhaiskasvatuksen tasa arvorahoituksen kymmenellä miljoonalla se on vaikuttava täsmätoimenpide jolla pystytään resursseja keskittämään nimenomaan sinne missä on paljon tarvetta ja erityisesti voidaan esimerkiksi alueilla joilla on paljon suomea toisena tai jopa kolmantena kielenä puhuvia lisätä vaikkapa henkilökunnan määrää toivonkin että tälle toimintamallille löydetään nyt jatkoa myös tulevina vuosina sillä uskon että tällä tavoin voimme niin kuin peruskouluissa on jo todistetusti tehty tasata oppimisen tasoa jo peruskouluun mennessä

liikkumattomuus on tikittävä kansanterveydellinen aikapommi jonka vähentämiseksi on tehtävä työtä kaikilla kouluasteilla ja varhaiskasvatuksessa koska tiedetään että liikunnallinen elämäntapa luodaan lapsuudessa ja siksi toimet ovat hyvin tärkeitä ja ne tulee aloittaa mahdollisimman varhain liikkuva koulu kehittämishanke on ollut tärkeä alku lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja tuottanut tulosta tätä hanketyötähän on tehty jo pitkään vuonna kaksituhattakymmenen aloitti kaksikymmentäyksi koulua ja niin kuin ministeri tuossa äsken totesi

arvoisa rouva puhemies myös kristillisdemokraatit ovat koko tämän vaalikauden olleet huolissaan koulutukseen liittyvistä leikkauksista ja ne ovat johtaneet valtavaan alueelliseen eriarvoistumiseen koulutuksessa sitten

lause jonka pääministeri yhdessä haastattelussaan totesi tulevan vaalikauden tärkeimpiä tehtäviä on koulutukseen panostaminen tuntuu siltä että on ikään kuin omatunto herännyt tässä matkan varrella ja ymmärretään että suomen kannalta niin kuin ekkin totesi tämän vaalikauden yksi merkittävimpiä miinuksia tälle hallitukselle on ollut koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen nyt on ehkä myöhäistä sitten antaa näitä meriselityksiä mutta olisi toivonut että tässä viimeisessä talousarviossa olisi sitten edes rehellisesti lähdetty korjaamaan ja paikkaamaan näitä valtavia puutteita ja vielä ei tiedetä mitä ammatillinen reformi uudistus todella tarkoittaa sieltäkin kuuluu niin hurjia huolestuneita viestejä että ei oikein tiedä mitä tässä

rouva puhemies suomalainen peruskoulu on luotu ja tarkoitettu sellaiseksi että se ei edellytä tietyn suuruista tulotasoa tai sosioekonomista asemaa tai osaamista lapsen vanhemmilta vaan jokainen lapsi perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta saa ne tiedot taidot ja valmiudet ja kaikki ne mahdollisuudet mitä hyvän elämän rakentaminen edellyttää valitettavasti tämä kaikki on vaarantunut alueellisia eroja maan eri osissa on liikaa ja alhainen koulutustaso näyttää periytyvän lisäksi kentältä tulee viestiä siitä etteivät vaatimukset ja resurssit kouluissa vastaa toisiaan uusi ilmiölähtöisyyttä painottava valtakunnallinen opetussuunnitelma ja valtavalla vauhdilla edennyt digitalisaatio vaikuttavat osin johtaneen siihen että peruskouluissa pärjääminen edellyttää sellaista vanhempien tukea ja osallisuutta lapsen koulunkäynnissä ettei kaikilla tuota tukea ole saatavilla

arvoisa rouva puhemies karjala on suomen lähin sukukieli ja sitä puhutaan suomessa ja venäjällä pidänkin hyvänä että karjalan kielen elvytysohjelman jatkamiseen varataan nyt kaksisataatuhatta euroa niin kutsutusta eduskunnan jakovarasta summa voi kuulostaa suurelta mutta se ei sitä ole tällä summalla ei vielä voida pelastaa karjalan kieltä myös suomalaisuuden liitto on saamassa rahoitusta ensi vuodelle oikeastaan kysyisinkin ministereiltä eikö tällaista rahoitusta voitaisi hoitaa muulla tavoin kuin eduskunnan jakovarasta arvoisa puhemies yhtenä pidän myös helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden parantamiseen ja ylläpitoon kohdistettavaa rahoitusta jokaisella meistä on uskonnonvapaus ja yhteiskunnan on myös tämä turvattava tämä rahoitus osaltaan parantaa alueen turvallisuutta myös

tässä kohdassa voisin kysyä ihan samalla tavalla eikö tämä rahoitus voitaisi turvata jollain muulla tavoin

rouva puhemies nyt täytyy sanoa että tieteeseen ja tutkimukseen panostetaan oikein kunnolla hallituksen budjettiesityksessä on satakaksitoista miljoonaa euroa pysyviä lisäyksiä tieteeseen ja tutkimukseen tämä on meille kaikille tärkeätä lisäksi korkeakouluihin on panostettu tänä vuonna muun muassa jatkuvaa oppimista edistävin lainsäädäntömuutoksin ja myös korkeakoulujen kuudenkymmenen miljoonan suuruinen pääomittaminen on tärkeä asia eli hieno homma mutta koulutuksen kehittämistä on toki jatkettava sitä on jatkettava pontevasti mutta näyttää kuitenkin siltä että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetti on sivistyksen kentälle pitkästä aikaa varsin positiivinen oma huoleni on tietysti myös näissä syrjäytymisvaarassa olevissa nuorissa ja ja tietenkin meidän täytyy entistä enemmän panostaa heihin mutta kysyisin ministeriltä mitä te ajattelette jatkuvan oppimisen linjauksesta joka on äärimmäisen tärkeä millä tavalla se jatkuva oppiminen rahoitetaan siitä on vähän epäselvyyttä

rouva puhemies luku ja kirjoitustaidosta on tässä puhuttu ja syytä onkin

äidinkieli äidinkieli on ajattelun perusta ja lukutaito siinä mukana se on oppimisen perusta ja lukeminen opettaa meille empatiaa toisten ymmärtämistä vuorovaikutustaitoja kaikki sellaisia taitoja joita tarvitaan elämässä selviytymisessä on hienoa että valtiovarainvaliokunta lisäsi lukukeskukselle ja auta hankkeelle tähän digihankkeeseen lisärahoitusta ja kiitän ministeri sanni grahn laasosta lukutaitofoorumin liikkeelle laitosta tärkeitä asioita ministeri terholle tällainen ajatus kun puhemiehet ovat tässä viimeisinä vuosina kehottaneet kansanedustajia vierailemaan sekä päiväkodeissa että kouluissa viemässä ikään kuin demokraattista päätöksentekoa eteenpäin ja tuomaan sitä lähemmäksi oppilaita niin voisiko ajatella että edustajia kehotettaisiin vierailemaan urheiluseuroissa ja liikuntapaikoilla viemään liikunnan sanomaa eteenpäin uskon että täällä on ihmisiä jotka haluaisivat sitä tehdä

arvoisa puhemies hälyttäviä signaaleja tosiaan tällä hetkellä on niin ammatillisessa koulutuksessa poikien tilanteessa kuin perusopetuksessakin ja on ihan selvää että me tarvitsemme jonkinlaista koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusta pitkälläkin tähtäimellä suomessa tähän olemme itse hahmotelleet sdpssa osaamispolku näkemystä jota esittelen tänään myöhemmin laajemmin nyt haluaisin ministeriltä kysyä tutkimuksesta sivistysradikaalin suomen koulutushan on aina perinteisesti perustunut nimenomaan pitkäjänteiseen tutkimukseen ja tutkijoiden osallistumiseen täytyy sanoa että viimeisen vuoden aikana tutkijat ovatkin osallistuneet varsin hienosti meidän keskusteluumme varsin kriittisillä kommenteilla meillä oli tammikuussa talouspolitiikan arviointineuvoston näkemys kesällä saimme tomperin ja tervamäen vertaisarvioidun artikkelin koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta satavuotiaassa suomessa syksyllä kanavassa oli laaja artikkeli viimeisen parin viikon aikana pari mielipidekirjoitusta hesarissa otsikoilla koulun kehittämisen pitää perustua tietoon ja pikapolitiikka on rantautunut suomen koulutukseen kirjoittajina dosentteja ja professoreita kysyisinkin ministeriltä miten nämä arvioinnit ovat vaikuttaneet niin tämän budjetin valmisteluun kuin ylipäänsä työhönne suomalaisen koulutuspolitiikan pitkäjänteisessä valmistelussa
rouva puhemies jokainen edustaja tässä salissa tarvitsee armoa siinä mitä tulee koulutusleikkauksiin sekä edellinen että tämä hallitus tekivät yhden pilkku viiden miljardin euron koulutusleikkaukset miksi sekä edellinen että tämä hallitus yleisen taloustilanteen vuoksi tähän tähän varmasti haluaa oppositio puheenvuoroja pyytää mutta tämä on se totuus mitä tulee sitten liikkumattomuuteen minkä tärkeän aiheen edustaja parviainen tässä otti esille niin on erittäin tärkeää että tämä liikkuva koulu ohjelma nyt laajenee toiselle asteelle ja liikkuva opiskelu ohjelmaksi ja siihen tulee hyvä rahoitus toinen tärkeä asia liittyy sitten tietysti huippu urheiluun se että varaudutaan pääomittamaan olympiarahastoa jopa kahdellakymmenellä tämä on hyvin tärkeää ja kolmantena hallituksen hyvä teko siitä kiitän sekä ministeri terhoa että grahn laasosta on tämä oppimateriaalilisä tämä on täsmäkeino siihen että pystytään auttamaan toisen asteen vähävaraisia opiskelijoita perheitä sen sijaan että kaikille tulisi oppivelvollisuuden pidentäminen missä se oppimateriaalilisä tulisi käytännössä myös

puhemies haluaisin kyllä tähän sanoa sen että viime vaalien alla annettiin koulutuslupauksia ja kaikki puolueet sanoivat että nyt riittää koulutuksesta leikkaaminen tämän hallituksen ministerit ja puolueiden puheenjohtajat olivat lappujen kanssa joissa kerrottiin että ei enää leikkauksia ja mitä on tapahtunut miljardiluokan leikkaukset yhdyn myös siihen edustaja gustafssonin mielenkiintoiseen kysymykseen jonka hän esitti että mitä pääministeri nyt aikoo tehdä

juuri tästä että lapset eivät enää saa riittävästi lähiopetusta kaikesta tästä tämä on iso huoli ja siksi on erityisen outoa ja hieman korniakin että kaiken tämän jälkeen pääministeri ilmoittaa että tuhat lisää seuraavalla kaudella ei tämä näin voi mennä

edustaja viitasen puheenvuoron inspiroimana vain yksi kysymys he noitten lappujen kanssa siellä seisoivat ja sosiaalidemokraatitkin siellä seisoivat mutta entäpäs sitten sosiaalidemokraattien vaaliohjelma edustaja viitanen

olitteko te unohtaneet koulutuslupauksenne jo ennen kuin päästiin edes eduskuntakauteen jo teidän vaaliohjelmassanne te esititte ammatilliseen koulutukseen kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkauksia vuositasolla siis vuositasolla kahdensadanseitsemänkymmenen euron niistähän tulee yli miljardi vaalikaudessa siis isompia kuin hallitus teki

arvoisa puhemies tästä on käyty monta kertaa keskustelua ja tämä tuntuu aina tämmöinen niin kuin hallituspuolueitten viimeinen kortti kun ei ei mitään muuta enää keksitä niin mennään tähän kysymykseen jossa itse asiassa oli aikanaan kysymys koko toisen asteen rakenteellisesta kehittämisestä siis koko toisen asteen rakenteellisesta kehittämisestä ja ajatuksena oli myöskin se että tehdään ensimmäiseksi lainsäädäntö ja vaiheittain katsotaan sitten miten voidaan edetä tämän rahoituksen suhteen en ole itse koskaan killannut ja hyväksynyt tätä summaa josta nyt puhutte minä olen todennut että edelliskaudella tehtiin säästöt aivan piripintaan ei senttiäkään enää näin puhuu sivistysihminen joka on kolmekymmentä vuotta tehnyt sydämellä tätä työtä minä vastasin

arvoisa rouva puhemies kyllä nyt olisi reilua myöntää mikä sosiaalidemokraattien vaaliohjelma oli olisi reilua myöntää kenen ministerin johdolla nämä säästöt valmisteltiin se oli opetusministeri krista kiuru me kaikki tiedämme että tässä on kysymys toisen asteen rakenteellisesta kehittämisestä ja ja kyllä ne teot sitten mitataan silloin kun ollaan hallituksessa katsotaan sitten kun sosiaalidemokraatit ovat hallituksessa löytyykö rahaa koulutukseen mutta kun oppositiossa olette olleet niin ei teidän vaihtoehtobudjetissa ole ollut lisäyksiä koulutukseen ei ole ollut löydettävissä rahoitusta niihin siellä on ollut pelkkää tyhjää ehkä sitran taskuilla käytte tai jotain muuta vastaavaa eli

rouva puhemies olin itse sillä lavalla jolla jokainen puolue antoi koulutuslupaukset siellä keskusteltiin siitä että viime kaudella tehtiin liian suuret leikkaukset siitä olivat kaikki yksimielisiä ja sanottiin että näiden liian suurten leikkauksien päälle ei tehdä enää lisäleikkauksia annettiin koulutuslupaus ilmeisesti sormet olivat ristissä niillä hallituspuolueiden edustajilla jotka siellä lavalla olivat näen yhden heistä täällä salissa nytkin mitä tehtiin kaikkien aikojen suurimmat koulutusleikkaukset yhdessä esimerkiksi edustaja puumalan kanssa teimme viime kaudella välikysymyksen näiden koulutusleikkauksien tasosta mutta nyt nyt on leikattu entistä enemmän arvoisa rouva puhemies lisäksi lisäksi on leikattu subjektiivista päivähoito oikeutta täällä edustaja multala toivoi että osallistumisaste kasvaisi mutta tehän rajaatte sitä osallistumisastetta sillä että ette päästä työttömien lapsia enää täysipäiväisesti varhaiskasvatuksen

ja puoli vuotta on käyty tätä juupas eipäs väittelyä kumpi hallitus on leikannut enemmän on totta että oli erittäin kipeää aloittaa tämä hallituskausi mittavien koulutusleikkausten vuoksi edellinen hallitus viimeiseen asti yritti pimittää kuinka surkeassa tilanteessa valtiontalous on ja on valitettavasti päivänselvää että suurimmat menoluokat sosiaali ja ja terveystoimi ja opetusministeriön pääluokka joutuivat kipeiden leikkausten äärelle mutta nyt kun olemme parempaan suuntaan menossa niin eikö olisi jo katsoa eteenpäin ja se mitä minä itse peräänkuuluttaisin olisi se että nyt puolueet sitoutuisivat yli vaalikauden menevään koulutustoimen rahoitusten järjestämiseen ettei käy niin että aina vaalikaudella keksitään jotain kivaa mukavaa päälle mutta kokonaissuunnittelu puuttuu

puhemies minäkin olen hyvin pettynyt tähän hallituksen budjettiin opetuksen osalta ja mitä tulee ammatilliseen opetukseen niin olen hyvin pettynyt edelleen siihen että että hallitus on tehnyt tätä ammatillisen opetuksen reformia nimenomaan leikkaukset ja säästöt edellä pidän hyvin kestämättömänä sitä että että hallituspuolueiden jäsenet edelleen puhuvat siitä kuinka ammatillista opetusta pitäisi siirtää yhä enemmän työpaikoille työpaikoilla tapahtuvaksi edustaja gustafsson täällä juuri hyvin kertoi saamansa terveiset tampereelta nuoret eivät enää halua mennä työharjoitteluun sen vuoksi että se osaaminen jota koulussa pitäisi antaa ennen työpaikoille siirtymistä on jäänyt niin ohueksi kun lähiopetusta ei enää ole olisin nyt kysynyt ministeri grahn laasoselta oletteko te ottaneet onkeenne nämä hätähuudot joita kentältä tulee lähiopetusta ei ole opiskelijat eivät opi riittävästi mennäkseen edes niille työpaikoille siihen uuteen

arvoisa rouva puhemies pariisin terrori iskut seitsemäs tammikuuta kaksituhattaviisitoista nostivat suuren yleisön tietoisuuteen että islamistit eivät taistele yksin länsimaisia arvoja ja sananvapautta vastaan vaan myös juutalaisia vastaan moni päätti jättää ranskan vuonna kaksituhattaviisitoista ranskasta muuttikin israeliin ennätykselliset seitsemäntuhattayhdeksänsataa juutalaista antisemitismi on saanut suhteellisen vapaasti kasvaa jo vuosia monen lähtöön varmasti vaikutti paljolti myös se että vuonna kaksituhattaneljätoista palestiinalaismielinen marssi johti pariisissa siihen että väkijoukko sai rauhassa huutaa israelin vastaisia iskulauseita ja tuhota useita juutalaisia kauppoja kukaan ei kunnolla iskusta lähtien on myös juutalainen yhteisö suomessa saanut kokea pelkoa ja vaatinut parempaa suojelua väkivaltaa vastaan helsingin juutalaisessa seurakunnassa on myös päiväkoti ja yhteiskoulu väkivallan uhasta johtuen he eivät uskalla kokoontua ilman että turvallisuus on taattu kiitos nyt tästä eduskunnalle että kolmesataatuhatta euroa osoitetaan juutalaisen seurakunnan suojeluun hakemus tuli hallinto ja turvallisuusjaostoon josta se ohjattiin sivistys ja tiedejaostoon ja tästä kiitos ministerille myös että tämä asia on teidän mielessänne niin että myös tulevina hallituskausina se saataisiin

puhemies suomi menestyy puulla ja päällä ja pää on se meidän koulutuksen ja sivistyksen keino silloin on elintärkeää se että peruskoulussa pystytään huolehtimaan siitä että sieltä ei vuosittain tule seitsemäätuhatta oppilasta jotka ammatilliseen koulutukseen mennessään eivät omaa riittävästi niitä perustaitoja kirjoitus ja ja lukutaitoja sitten toinen haaste on se että vaikka nyt ammatillisen koulutuksen reformi on tarpeen se tarvitaan niin siihen toteutukseen menee enemmän aikaa koska tällä hetkellä olemme noin kolmessakymmenessä prosentissa sen uudistuksen käytäntöönviennissä se on valitettavasti osittain tapahtunut sillä että lähiopetusta on leikattu sen takia että uudistuksen suunnitteluun menee aikaa mutta siitä tulee varmaan ihan hyvä tietysti viisainta olisi ollut että siinä olisi ollut se pieni siirtymäaika koulutukseen satsaaminen on se jolla suomi menestyy ja sen takia niitä uudistuksia myöskin tehdään että me olemme ajan hermolla

arvoisa rouva puhemies itse olen kohta kahdeksan vuotta ollut kansanedustajana ja taitaa näinä päivinä olla ensimmäiset päivät jolloin koulutusta ja terveydenhuoltoa ei ei rahoiteta ulkomaisen lainapääoman turvin ja silloin me pääsemme niihin leikkauksiin eivät kai ne kenellekään kivoja ole mutta niitä vain on jouduttu tekemään ministeri grahn laasonen te mainitsitte kaksi minun mielestäni positiivista asiaa tämä varhaiskasvatukseen panostus kysyisinkin teiltä ensimmäisenä kysymyksenä mikä teidän mielestänne on kuntien rooli luen tästä ylen uutisen viime elokuulta ekaluokkalainen lauri pääsee koulun jälkeen päiväkotiin kun äiti on vuorotyössä vain harva kunta tarjoaa perheille samaa etua kuin iisalmi ja toinen positiivinen seikka minkä nostitte esille jos kuulin oikein oli että keskeyttämiset ammatillisessa koulutuksessa ovat vähentyneet voitteko vähän analysoida mistä tämä mahtaa johtua
ministerille vastauspuheenvuoro ministeri grahn laasonen kolme minuuttia olkaa hyvä paikalta voi vastata

kiitos arvoisa puhemies kiitos hyvistä huomioista ihan jokainen puolue eduskunnassa tässä salissa on joutunut osallistumaan koulutuksesta ja monista muistakin palveluista säästämiseen ja sehän johtuu tietysti siitä että meillä on ollut takana iso pitkäkestoinen taantuma aika ja on eletty vahvasti velaksi suomessa sen takia on erittäin hyvä uutinen se mikä nyt saatiin näin joulun kynnyksellä että ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen suomi lyhentää valtionvelkaansa ja työllisyys on

budjettiin tekemään esimerkiksi nämä tutkimuksen isot lisäpanostukset tasokorotus suomen tutkimusmäärärahoihin satakaksitoista miljoonaa euroa pysyvästi eli tämä on se iso kuva joka vaikuttaa koulutukseen toinen asia mikä siellä pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa meidän koulutusjärjestelmäämme on alhainen pitää seuraavan hallituksen ehdottomasti pohtia onko jotain tehtävissä esimerkiksi perhevapaauudistus tai tai vastaavaa täällä on erinomaisia puheenvuoroja käytetty siitä että pohja ja perusta pitää saada kuntoon että jokainen saa sen hyvän pohjan vahvat pohjatiedot yleissivistyksen koko se pohja luodaan jo siellä pikkulapsivaiheessa kodin kasvatustehtävä on valtavan tärkeä sitä pitää vahvistaa vanhemmuuden tuen kautta mutta päiväkodit ovat ihan keskeisessä roolissa sen takia varhaiskasvatukseen on tällä hallituskaudella tehty paljon

kahdeksankymmentä miljoonaa euroa on maksuja alennettu se näkyy lapsiperheiden taloudessa ja se on erittäin hyvä uutinen nyt tämä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee siinä on mukana jo viidennes viisivuotiaista ja ensi vuonna toivottavasti vielä suurempi osuus eli tämmöisiä hyviä asioita ollaan pystytty tässä vaikeassakin taloustilanteessa edistämään ja nyt tulee sitten liikkuva päiväkoti ja niin edelleen paljon on kysytty näiden uudistusten toimeenpanosta siihen tällä hetkellä panostetaan esimerkiksi uudella tutoropettajamallilla opetussuunnitelmien toimeenpanoon perusopetuksessa ja ammatillisen koulutuksen reformi on hyvä yhdessä laadittu siinä ovat olleet mukana opettajajärjestöt siinä ovat olleet mukana kunnat siinä ovat olleet koulutuksen järjestäjät siihen lainsäädäntöön ollaan laajasti tyytyväisiä ja se sai eduskunnalta nyt sitten tarvitaan tietysti sen toimeenpanoon tukea jotta se saadaan toimimaan ja tuottaa niitä hyviä tuloksia joita varten se tehtiin siinä nyt teemme tällä hetkellä erittäin paljon töitä sitten yhtenä huomiona haluan vielä sanoa että opettajankoulutus on semmoinen mihin tällä hallituskaudella on paljon laitettu lisäresursseja kaikkiaan kuusikymmentä miljoonaa euroa opettajankoulutuksen kehittämiseen saimme tällä viikolla arvioinnin tästä panostamisesta ja se oli hyvin myönteinen ehdotan sitä että tätä opettajankoulutukseen panostamista jatketaan myöskin tulevalla hallituskaudella eli opettajat ihan keskeiseen rooliin
ministeri terho vastauspuheenvuoro

huomioiden purkamisen edustaja kiuru otti esille idean että edustajat ylipäänsä voisivat vierailla urheiluseuroissa tähän totta kai urheiluministerinä kehotan ja kannustan jo pelkästään tunnustuksena tälle seuroissa tapahtuvalle toiminnalle siis aivan massiivinen määrä vapaaehtoistyötä tehdään jatkuvasti viikosta toiseen tavallisten kansalaisten usein vanhempien toimesta mikä on todellakin yhteiskunnalle ja kansanterveydelle erittäin myönteinen asia myös sarkomaa otti esille liikuntaan liittyen että mitä saadaan miljoonalla aikaiseksi varhaiskasvatuksen pilotissa yksityiskohdista ei ei ole vielä tarkkaan päätetty mutta joka tapauksessa hanke saadaan täällä käynnistettyä tavoite on aivan sama kuin näissä muissakin eli saada pysyvä toimintatapamuutos kuten liikkuva koulu hankkeessakin on ollut parviainen kysyi siitä kuinka paljon tiedämme siitä että liikkuva koulu jatkuu ja kuinka hyvin toiveikas että se jatkuu laajasti koska tähän on todella saatu mukaan kunnat ja alusta lähtien on ollut selvää että tarkoituksena on nimenomaan pysyvä että tämä valtion rahoitusosuus on määräaikainen ikään kuin käynnistävä joten olen siinä toiveikas mutta aika näyttää ja tätä on varmasti seuraavan hallituksen hyvä seurata tarkkaan edustaja arhinmäki otti esille hyvitysmaksun varmaan tiedättekin ettei se ollut hallitukselta mikään leikkauspäätös vaan noudatimme sitä edellisellä vaalikaudella rakennettua järjestelmää joka perustuu siis siihen että vuosittain tehdään tällainen selvitys siitä mikä on kopioinnin määrä ja kopioinnin määrä on laskenut joten sitten maksukin laski mutta pidän itsekin tätä suuntaa huonona ja oikeastaan tätä edellisellä vaalikaudella rakennettua järjestelmää jo nyt vanhentuneena olen käynnistänyt virkamiestyönä valmistelun siitä että rakennetaan kestävämpi hyvitysmaksujärjestelmä jollekin muulle perustalle kuin tälle vuosittaiselle kopioinnin selvitykselle toivon että sitä kautta saadaan sitten tämä tulovirta kulttuurialalle tasaiseksi tältäkin osin

yksi ammatillisen koulutuksen reformin virheistä oli aikuiskoulutuksen ja aikuispedagogiikan ikään kuin alasajo on toki hyvä että tutkinnon perusteet ja näytöt ovat samanlaisia nuorilla ja aikuisilla mutta aikuisten oppimistavat ja tuen tarve aivan erilaisia kuin nuorilla peruskoulusta päässeillä vaikka ammatillinen aikuiskoulutus poistui laista niin aikuisopiskelijat eivät ole kadonneet ammatinvaihtajat täydennyskoulutusta hakevat maahanmuuttajat ja niin edelleen tarvitsevat edelleen aikuispedagogiikkaa ja mahdollisuutta opiskella aikuisten kanssa aikuisopettajien liiton kyselyssä puolet vastanneista oli huolissaan omasta jaksamisestaan yhdellä opettajalla voi olla jopa sata opiskelijaa ohjattavanaan osa yhteishausta tulleita osa jatkuvan haun kautta tulleita ja hyvin paljon henkilökohtaistamista tarvitsevia osa oppisopimuksella ja oppisopimuksella ja osa koulutussopimuksella mukana on myöskin vakuutusyhtiön rahoittamat koulutustuella olevat työttömyysrahalla tulevat jokainen ymmärtää että tällaisissa olosuhteissa laadukas toiminta on mahdotonta ja viimesijainen kärsijä on opiskelija ja tulevaisuuden työelämä

on hyvä että juutalaisen seurakunnan turvallisuus taataan mutta kyllä se pitää hoitaa ennen muuta sisäministeriön puolelta tulevaisuudessa eli poliisin voimin eikä tämäntyyppisen rahoituksen kautta

on hyvä että tekijänoikeuskorvausten hyvitysmaksuselvitys tehdään nyt ja se on seuraavan hallituksen hallitusohjelmaneuvotteluissa päätettävissä ja sen mukaan voidaan sen jälkeen edetä nyt urheiluministeri ei ole salissa tällä hetkellä mutta nostan kuitenkin rahapelitoiminnan esille veikkauksen pelihaitat ovat itse asiassa nyt olleet laskussa eli meillä on tehty suomalaista sääntelyä mikä on laskenut kotimaisten pelien pelihaittoja mutta samaan aikaan ulkomaalaiset pelihaitat ovat nousseet ja nyt meillä on tapahtumassa se että me sääntelemme oman peliyhtiömme tuottoja koko ajan alaspäin mutta meidän pelihaittamme kuitenkin pahenevat tämä on asia jota pitäisi nyt laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa pohtia miten voimme puuttua niihin peliongelmiin mitkä tulevat nimenomaan netin ulkomaalaisten pelien kautta

arvoisa rouva puhemies on todella todettava että ammatillisen koulutuksen leikkaukset satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ovat todella paljon onkin hyvä että nytten on reformin täytäntöönpanoon viisitoista miljoonaa tarjolla ensi vuodelle mutta onhan sekin totta että se kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa olisi ollut vielä enemmän silloin vuonna kaksituhattaviisitoista puhuimme talouden kuntoon laittamisesta meillä oli lähinnä leikkauslistoja kuka leikkaa eniten vaaleissa ja ja onkin tärkeää että nyt voimme puhua aivan muista asioista kampanjoissa edustaja puumala nosti erittäin tärkeän asian esiin nimenomaan sen että perustat on laitettava kuntoon

on eriarvoistumista oppimiseroja syrjäytymistä ja lähtökohdat elämälle tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa siksi tällainen pienten lasten koulu mitä keskusta on ehdottanut on on meidän ratkaisumme siihen että tästä päästäisiin paremmilla eväillä eteenpäin

valtiontaloutta suunniteltaessa on muistettava että sivistys koulutus ja tutkimus luovat pohjaa maamme hyvinvoinnille ja taloudelliselle menestykselle tietoon perustuvia ja maailman muutokseen vastaavia koulutusreformeja tarvitaan mutta perusrahoituksen tulee olla kunnossa kaikilla koulutustasoilla se on ennakkoehto erityisesti ammattikoulutus on kärsinyt valtavista leikkauksista byrokraattisella hankerahoituksella ei tule eikä sillä voi paikata riittävää perusrahoitusta joka on saatava kuntoon ammatillisen koulutuksen reformissa on hyviä elementtejä ongelmana on se että ensin leikattiin ja sitten tehtiin reformi mutta reformiin kuuluva opetuksen yksilöllistäminen joka sinänsä on hyvä ei saa johtaa ryhmien hajoamiseen sillä erityisesti nuorille sosiaalinen kiinnittyminen ryhmään on tärkeää niin hyvinvoinnin kuin opiskelumotivaationkin kannalta ja kysyisin ministeriltä joka ei ilmeisesti ole enää paikalla kuinka hän näkee asian uhkaako reformi ryhmään kiinnittymistä nuorten ammatillisessa koulutuksessa

puhemies hyvä että pitkältä koulutusleikkausten tieltä ollaan nyt selvästi astumassa pois kohti hetkeä jolloin pystymme palauttamaankin koulutukseen jotakin tämä on ollut varsin hankala vuosikymmen suoraan sanottuna suomalaiselle koulutukselle todellakin nämä pienet askeleet joita nyt otetaan ovat erittäin tervetulleita mutta tällä menolla meillä menee tietenkin jopa vuosikymmeniä että saamme koulutuksen suomessa kuntoon sellaista aikaa meillä ei tietenkään käytettävissä ole tarvitsemme seuraavalla kaudella satojen miljoonien satsaukset

paljon puhuttaneen ammatillisen koulutuksen reformin osalta mielestäni olisi hyvä nyt todeta että reformi on osin epäonnistunut ja hyvä tarkoitus on johtanut säästökärjen vuoksi suuriin ongelmiin toivoisin että lähtisimme hakemaan ratkaisuja reformiin nyt kyllä paljon suuremmalla vaihteella kuin sillä viidellätoista miljoonalla mitä tässä nyt on esitetty

mutta tarvitsisimmeko jonkinnäköistä tiekarttaa miten päästään tähän koska on kyse sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta ja sitten toinen liittyy tähän jatkuvan oppimisen rahoituspohjaan onko teillä ministeriössä joitain ajatuksia miten voitaisiin turvata laajempi rahoituspohja jatkuvalle oppimiselle tulevaisuudessa

puhemies kysymykseni ei pitäisi aiheuttaa kovin suuria kustannuksia mutta pyydän ministeriä kuuntelemaan tarkalla korvalla nimittäin yle uutisoi tänään että vanhemmat ovat oppineet vaatimaan uskonnottomia joulujuhlia ja koulujen juhlissa nähdään jeesus lapsen sijaan metsäneläimiä ja tonttu ukkoja ne maksavat ainakin monissa kunnissa on tehty opetushallituksen aikaisemman ohjeistuksen perusteella vääriä tulkintoja opetushallituksen tarkennetun ohjeen mukaisesti perinteiset juhlat linjataan kuitenkin niin että voidaan viettää perinteisiä juhlia kuten joulujuhla ja kevätjuhla ja yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon vaan se on osa suomalaista kulttuuria kysyn ministeri grahn laasoselta eikö opetushallituksen uusittu ohjeistus lähde nimenomaan positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta jossa ketään ei saa toisaalta pakottaa uskonnon harjoittamiseen mutta tarkoituksena ei ole myöskään estää muiden positiivisen uskonnonharjoittamisen vapautta

sain tammikuussa kunnian osallistua helsingin synagogassa tilaisuuteen jossa muisteltiin kansalaisoikeuksien myöntämistä suomen juutalaisille sata vuotta sitten kahdestoista tammikuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista tässä tilaisuudessa piti silloinen eduskunnan puhemies maria lohela hienon puheen jossa hän totesi viime aikoina olen kuitenkin paljon joutunut miettimään riittävätkö sanat ja symboliset teot juutalaisen vähemmistön puolustamiseksi totuus on eri ja tutkimuksin että antisemitismi on ollut eri eri väestöryhmissä kasvussa euroopassa ja se näkyy juutalaisyhteisön tilanteessa myös suomessa esimerkiksi pittsburghin isku yhdysvalloissa vaikutti välittömästi tilanteeseen myös suomessa tämä kysymys ei ole pelkästään kysymys juutalaisyhteisöstä vaan siitä että kun yhden uskonyhteisön uskonnonvapautta kavennetaan se kaventaa kaikkien uskonnonvapautta siitä kiitän hallitusta ja eduskuntaa että tämä kolmesataatuhatta euroa helsingin juutalaisseurakunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi tulee ja kysynkin saman kysymyksen kuin edustaja kulmala eikö tämä voitaisi tulevaisuudessa ottaa osaksi valtion budjettirahoitusta niin kuin kaikissa muissa pohjoismaissa

rouva puhemies täällä hallitus useammalla suulla toteaa että että koulutuksen ja oppimisen perusta on laitettava kuntoon mutta samalla te kuitenkin teette hyvin eriarvoistavaa politiikkaa olette asettaneet lapset eriarvoiseen asemaan riippuen siitä ovatko heidän vanhempansa töissä vai työttömänä ja ja siltä osin tämä perusta oikeus ei tule kaikille tasa arvoisesti minä kannan suurta huolta myös ammatillisesta koulutuksesta kuten täällä moni muukin lähitunteja on karsittu opettajia on irtisanottu ja opetuksen laatua on näin heikennetty tämän seurauksena eriarvoisuus myös ammatillisessa koulutuksessa on oppilailla lisääntynyt

arvoisa puhemies yksi asia mikä tässä salissa on tullut tämän koko neljän vuoden ajan esille hyvin usein on

oikeus subjektiiviseen varhaiskasvatukseen mielestäni hallitus teki ihan hyvin ja rajasi sitä koska se ei ollut perusteltua että kaikki lapset pääsevät vaikka kymmeneksi tunniksi päivähoitoon jos molemmat vanhemmat ovat kotona ja millä minä perustelen tämän vantaalla kun tämä rajaus ensin tehtiin siitä huolimatta niistä vanhemmista sai lapsille lisätunteja sen kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatuksen päälle jos oli tarvetta se toimi erittäin hyvin mutta kuitenkin poliittisista syistä vasemmanpuoleiset ryhmät halusivat sen muuttaa ja nyt sen takaisin muuttaminen maksaa meille vuodessa viisi ja puoli miljoonaa

niillekin rahoille olisi paljon täsmällisempiä toimia millä voitaisiin syrjäytymistä ehkäistä nuorten ja lasten parissa ja perheiden parissa ei tämmöinen mustavalkoinen puhe vain siitä että kaikilla tulee olla oikeus johonkin asiaan joka ei ole välttämättömyyttä ole oikein niitä ihmisiä kohtaan joilta me leikkaamme rahaa jatkuvasti
arvoisa puhemies täällä on mainittu oppimateriaalilisä useissa puheenvuoroissa ja tietenkin kaikki eurot mitä saadaan lisää opintotukeen ovat jättileikkausten jälkeen tervetulleita mutta oppimateriaalilisä ei kuitenkaan ole ratkaisu toisen asteen maksullisuuteen ja siihen liittyviin ongelmiin ministeri grahn laasonen on aikaisemmissa keskusteluissa sanonut muun muassa että opiskelijat voivat hakea tukea sosiaalitoimen kautta mutta yli kahdeksantoista vuotiaiden kohdalla kela edellyttää että opintolaina on nostettu kokonaisuudessaan ennen kuin vähävarainen opiskelija voi saada esimerkiksi toimeentulotukea opintojen rahoittamiseksi onko tämä teidän mielestänne ministeri grahn laasonen oikeanlainen linjaus kun puhutaan toisen asteen opiskelijoista eli se että kela edellyttää että opintolaina kokonaisuudessaan nostetaan ennen kuin on mahdollista saada tukea vähävaraisen opiskelijan kohdalla opintojen rahoittamiseksi

rouva puhemies liikunta ja terveellinen syöminen ovat yksinkertaisia mutta silti niin vaikeita asioita joilla vaikutetaan elämänhallintaan elämme aikaa jolloin syntyy historiallisen vähän uusia lapsia suomeen meidän on panostettava entistä pontevammin lapsiimme ja nuoriimme valistuksella ja hyviä vaihtoehtoja tarjoamalla jotta heistä kehittyisi terveellisiä elämäntapoja noudattavia aikanaan yhteiskuntaa pystyssä pitäviä aikuisia syrjäytymiseen tai ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen ylipainon ja siihen liittyvän sairastavuuden vuoksi ei ole varaa menettää yhtään lasta tai nuorta liikunta tarjoaa foorumin tavata kavereita saada hyvää mieltä jotka ovat hyvän elämän perusedellytyksiä näitä perusedellytyksiä hallituksen liikkuva koulu hanke ja siitä poikineet uudet pilotit tukevat hienosti olen oikein tyytyväinen että näihin hankkeisiin on kasvavassa määrin panostettu ja toivon että niihin satsataan tulevaisuudessa vielä enemmän kysyisin vastuuministeriltä miten patistelisitte ammattioppilaitoksia mukaan

arvoisa rouva puhemies todella hyvä tavoite on tämä neljän prosentin tutkimus ja tuotekehityspanostus bktstä siinähän on ajateltu että kolme prosenttia siitä olisi yksityiseen sektoriin ja yksi prosentti julkiseen sektoriin täällä olivat aikaisemmin esimerkiksi nämä shokit ja vastaavat siinä oli minusta mielenkiintoinen kombinaatio että kun siinä yritykset lähtivät tekemään tutkimusta ja tuotekehitystä

mutta myöskin tutkijaporukkaa nyt sellainen aika oleellinen kysymys olisi pitäisikö jatkaa vähän tämäntyylistä mallia jossa olisivat perustutkimus ja soveltava tutkimus tuotekehitys jotenkin lähempänä toinen toisiansa tällä hetkellä tuntuu että meillä on vähän tällainen vastakkainasettelun henki siinä että perustutkimus tiettyä ja soveltava tutkimus tiettyä jokin tällainen malli joka voisi olla moderni shok malli voisi kenties sopia siihen ja toimia siinä että me saisimme

arvoisa puhemies edustaja sarkomaa kysyi olennaisen kysymyksen mitä kaikkea tuolla miljoonalla eurolla seuratukea vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseksi voi saada se on hyvin tärkeä lisäys ja ja tarpeellinen jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada voida harrastaa perheen varallisuudesta riippumatta tulee mieleeni liikuntapoliittinen selonteko ja siinä esitelty harrastuspassi mistä olemme jo pitkään kuulleet että hallitus on tällaisen tuomassa ilmeisesti kehittämistyö on käynnistynyt syyskuussa mutta onko tästä tullut mitään konkretiaa olisi todella hienoa saada tämä oikeasti käytäntöön onko budjetissa mitään tämän harrastuspassin edistämiseksi milloin milloin kunnissa voidaan ottaa se käyttöön ja millä tavalla se otetaan käyttöön miten se toimii miten lapset voivat harrastaa tämän harrastuspassin avulla

arvoisa puhemies tässä on nyt oikeastaan kolme ja puoli vuotta aiheuttanut keskustelua ja ihan ymmärrettävää keskustelua tämä petetty koulutuslupaus ja oikeastaan kahdesta syystä siihen liittyy se että mikäli poliitikkojen sanat ennen vaaleja ja teot vaalien jälkeen eivät ole yhdensuuntaisia niin se rapauttaa politiikan uskottavuutta ja sitten toinen ehkä vieläkin tärkeämpi asia että kyllähän niin tämän vaalikauden leikkauksilla kuin edellisen vaalikauden leikkauksilla on myös ollut haitallisia vaikutuksia meidän kansallisen menestyksemme kivijalkaan elikkä koulutukseen siltä osin nyt toivoisin että suunta muuttuu ja ja kun tässä näitä hyviä perusteltuja puheenvuoroja on kuunnellut niin näyttää nyt käyvän niin että näihinkin vaaleihin jokainen puolue on lähdössä sillä että panostuksia sinne koulutukseen ollaan lupailemassa ehkä on hyvä muistutuksen sana meille kaikille että tulee se paikka vaalien jälkeen kun uusi hallitus ottaa taas ohjat käsiinsä ja nämä lupaukset ja erilaiset ajatukset pitää sitten pystyä lunastamaan toivon mukaan me kaikki nyt sitten muistamme nämä asiat myös vaalien jälkeen

arvoisa rouva puhemies osana yliopistolain muuttamista toissa päivänä lahden kaupungista tuli yliopistokaupunki kun lappeenrannan teknisen yliopiston nimi muutettiin lappeenrannan lahden tekniseksi yliopistoksi lutiksi lyhenne on lut tämä on tietenkin iso asia meille päijäthämäläisille lahtelaisille valtavan iso harppaus myös meidän oman koulutustasomme nostamisessa tietenkin myös valtakunnallisesti iso asia olisin kysynyt ministeriltä miten näette olisiko tällaisesta lut mallista toimintatavasta laajemminkin työkaluksi suomalaisten osaamistason nostamiseksi näiden perinteisten yliopistokaupunkien ympärille ja vähän laajemmin tasavaltaan samalla haluan kyllä tässä saada valtiopäiväasiakirjaan yhden henkilön nimen jonka koen hyvin tärkeäksi henkilöksi huomioida eli lutin hallituksen puheenjohtaja tuomo rönkön nimen hän on varmasti yksi niistä henkilöistä monien muiden lisäksi joka on keskeisesti vaikuttanut siihen että tämä lut on nähnyt päivänvalon ja suomeen on syntynyt uusi
arvoisa

rouva puhemies minusta edustaja östman otti erittäin tärkeän asian esiin aiemmin keskustelussa suomessa on ollut ainakin koko itsenäisyytemme ajan uskonnonvapaus ja jokaisella on vapaus uskoa tai olla uskomatta ja kuulua erilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin mutta kyllä tuntuu erikoiselta ja aivan maalais ja kaupunkilaisjärjen vastaiselta jos tavanomaisia luterilaisia

totean myös sen että kyllä me ammatilliseen koulutukseen tarvitsemme tätä työelämälähtöisyyttä mutta nyt ollaan vähän vaikeassa nivelvaiheessa paljon huolta ja kritiikkiä tulee kentältä ja kyllä tämä ajatus opettajista ja ohjaajista sinne työpaikoille mukaan olisi aika hyvä

sen verran kyllä kerrata historiaa ministerille että viime kaudella tämä hyvitysmaksujärjestelmä muutettiin budjettipohjaiseksi jolloin se taso tuplattiin yhteentoista miljoonaan ja silloin nimenomaan lähdettiin siitä että sitä ei pidä sitten lähteä muuttamaan ennen kuin tehdään puolueeton arviointi mikä on se kohtuullinen korvaus jo silloin tiedettiin että tämä yksitoista miljoonaa on varmasti kohtuullisen matala eikä varmasti ollut tarkoitus että mennään laskemaan sitä ja hyvä niin että nyt ministeri ja eduskunta ovat samaa mieltä siitä että tarvitaan tämä tietynlainen näkemys siitä miten jatkossa toimimme jotta näille tekijöille nämä hyvitykset korvataan

siitä että kaikille lapsille islannin ihmeen kaltaisesti suomen mallin kautta tarjottaisiin mahdollisuus harrastaa ja viisikymmentä miljoonaa euroa tähän olisimme laittamassa
haluavatko ministerit vastata ministeri grahn laasonen kaksi minuuttia olkaa

eli tavoitteena pitää olla että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja

ihan läpi koko työuran ja elämän elinikäisestä oppimisesta hyveestä on tulossa välttämättömyys työmarkkinoilla kun uudet teknologiat mullistavat monia ammatteja ammatteja katoaa pois ja uusia syntyy ja siihen tarvitaan muunto ja täydennyskoulutusta ja siihen hallitus on kyllä panostanut kymmeniä miljoonia euroja ihan kaikissa lisätalousarvioprosesseissa mitä meillä on ollut ja vielä ennen joulua saamme myönteisiä päätöksiä myöskin näistä muun muassa koodaripulaan vastaaminen ja myös sote alan koulutuksen

eli näihin liittyen hyviä uutisia tulossa täällä puhuttiin myöskin tutkimuksesta tosiaan ensi vuoden budjetissa tutkimusmäärärahat nousevat isosti elikkä satakaksitoista miljoonaa euroa kaikkiaan on se pysyvä tasokorotus tutkimukseen se on hyvä uutinen ja se tuo uskottavuutta tälle neljän prosentin bkt tavoitteelle joka on yhdessä asetettu ja sitä kohti pääsemme kulkemaan tämän päätöksen myötä edustaja nylander ehdotti tiekarttaa ja sen tyyppistä meillä on tulossakin on työryhmä joka pohtii vision toteuttamista myös tutkimuksen ja tieteen osalta ja siinä yhteydessä voidaan tätä hahmotella tarkemmin koska aikaa on vähän totean myöskin ihan joulun kunniaksi sen että enkeli taivaan virttä saa laulaa joulujuhlissa päiväkodeissa ja kouluissa nyt ja tästä eteenkinpäin tähän liittyen olen muun muassa tänään asiasta lausunut jos haluatte tarkemmin perehtyä lukutaidon edistäminen on ihan keskeinen yhteinen tehtävä tavoite myös seuraavalle hallitukselle se on tärkeä asia paitsi kouluissa ja päiväkodeissa myöskin kodeissa isovanhemmat ja vanhemmat voivat me kaikki voimme osallistua tähän ja joulun aika on tietysti tosi hyvää aikaa yhteisille lukuhetkille

arvoisa puhemies edustaja nylander kysyi tästä opintotuen tulorajojen selvityksestä selvitys on käytännössä valmis ja julkaistaan tammikuussa ja palataan silloin sitten tuloksiin ja mieluusti karimäki otti esiin harrastuspassin yksi lempiaiheistanikin ja se tulee tosiaan ensi vuonna käyttöön ei aivan ensimmäinen ensimmäistä mutta alkuvuodesta se tulee valtakunnallisesti saataville mutta sen käyttöönotto on sitten kuntien päätös eli meidän valmistelemana tulee tämä alusta joka on on siis käytännössä kännykkäsovellus mitä sitten nuori vaivattomasti voi käyttää ja tähän tarvitaan sitten yhteistyökumppaneita itse kussakin kunnassa joka tarjoaa sitä sisältöä

kovin montaa kysymystä ei tullut minun toimialalleni mutta edustaja andersson otti esille asian joka on minun alaani vaikka osoitti kysymyksen grahn laasoselle eli tämän oppimateriaalilisään liittyvän onko se ratkaisu vai ei no ainakin se on helpotus ja kustannustehokas täsmätoimi joka ja sen kelan linjauksen otitte esiin

arvoisa puhemies alkuun nyt vielä kertauksenomaisesti se tämä ammatillisen koulutuksen kysymys on megaluokan kysymys suomessa että hallituksen suuri virhehän oli se että ekaksi vietiin iso summa rahaa ja sitten tuli lainsäädäntö tätä muun muassa sivistysvaliokunta yksimielisesti kritisoi mutta hallituspuolueitten kantti ei ei kestänyt tarttua tähän ja siitä seurasi pari kolme viikkoa sitten valiokunta antoi lausunnon valtionvaroille niin täällä on kaksi ponsilauselmaa jotka ovat just sen tyyppisiä mistä oppositio äänestytti kun lakia käsiteltiin eli nyt me edellytämme että tämä hoks tehdään jokaiselle nuorelle ja sen päivittäminen toteutuu lain edellyttämässä muodossa näin ei nyt tapahdu ja se on ihan peruskivi tälle oppimiselle samaten myöskin kiinnitämme huomiota ponnenomaisesti että tällaisten kokonaisten opiskelupäivien ja viikkojen järjestäminen pitää toteuttaa

arvoisa puhemies tästä hankerahoituksesta vielä kun budjetista puhutaan ja se täällä vilahteli itsekin näkisin yhtenä isoimmista vakaaseen perusrahoitukseen mahdollisimman monella koulutuksen sektorilla ettei oltaisi erilaisten hankkeitten varassa mutta sitten samaan aikaan pitänee tunnustaa meille itsellemme että mehän olemme aika ihastuneita näihin hankkeisiin koska niillä on otsake otetaan nyt sitten vaikka perusopetus paremmaksi hanke jos sieltä ne rahat lähtisivät niin aika iso meteli täällä salissa siitä nousisi mutta tästä huolimatta ajattelen niin että vakaaseen perusrahoitukseen meidän tulee satsata mutta kysymykseni tällä kertaa ministeri terholle ettette kylmene sinne maalin suulle niin kuin teidän yhdessä lempilajissanne sanotaan etteivät kysymykset mene vain toiseen suuntaan nuorison syrjäytymisen osalta mielestäni siitä puhutaan nyt vähän liian vähän muutama vuosi sitten siitä puhuttiin koko ajan ongelmahan ei ole poistunut yli kuusikymmentätuhatta kadonnutta nuorta mikä on meidän seuraava saisimme kolmannen sektorin koottua valtion kanssa yhteiseen rintamaan vähentämään ja poistamaan syrjäytymistä

minäkin haluan esittää ensin kiitokseni valtiovarainvaliokunnalle että sivistysvaliokunnan kantojen mukaisesti nyt päätitte jo myöntää rahoitusta liikkuvalle varhaiskasvatukselle joka on myös liikuntapoliittisen selonteon yksi toimenpide ehdotuksista tiedämme että liikuntatottumukset lähtevät muotoutumaan jo varhaislapsuudessa jo kolmevuotiaana ja sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää että jo varhaiskasvatusikäisien lapsien on mahdollisuus muodostaa terveet liikkuvat elämäntavat meillä vantaalla itse asiassa tämän vuoden aikana ollaan toteuttamassa tätä toimintamallia yhteistyössä varhaiskasvatuksen liikuntatoimen ja tutkijoiden kanssa ja tavoitteena on jo tänä vuonna saada kaikki päiväkodit liikkuviksi päiväkodeiksi annankin nyt vinkin ministeri terholle että kun ministeriössä lähdette pohtimaan näitä toteutustapoja niin tulkaa vaikka tutustumaan siihen vantaan malliin jolla olemme saaneet hyviä tuloksia ja aikoja paitsi paitsi varhaiskasvatuksessa myös perusopetuksessa kaikki koulut ovat liikkuvia kouluja
arvoisa puhemies silloin kun uudistettiin varhaiskasvatuslakia joka on todella hyvä uudistus ja ja me kannatimme sitä uudistusta niin puhuttiin lastentarhanopettajien koulutuksesta ja luvattiin lisätä oliko se tuhat uutta opiskelupaikkaa missä vaiheessa tämä on nyt se se tarve on huutava meillä on myös ruotsinkielisellä puolella huutava pula pätevistä lastentarhanopettajista missä vaiheessa tämä hanke nyt on sitten toinen kysymys joka liittyy kotouttamiseen ruotsissa se on perusoikeus koska se on osa opetusta suomessa se on osa työmarkkinoita ja jos sinulla ei ole kotouttamissuunnitelmaa niin sinulla ei ole oikeutta saada opetusta pohditaanko tällaista että tämä siirtyisi kokonaan okmn piiriin jotta kaikilla maahanmuuttajilla olisi oikeus saada opetusta riippumatta statuksesta

puhemies tämän keskustelun alussa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puumala aivan oikein peräänkuulutti koulutuksen perustaa ja näihin puheenvuoroihin liityttiin myöhemmin ja aivan oikein syventäisin tätä asiaa myös sillä olisi äärimmäisen tärkeätä että vuorovaikutteisuus kotien ja koulun välillä syvenisi kyllähän on äärimmäisen omituisia ilmiöitä että puhutaan siitä että kodeissa on hyvin kielteinen asennoituminen koulua koulutusta kohtaan lisääntynyt ja että oppilaat kiusaavat opettajia opettajilla ei ole ei ole resursseja puuttua erinäisiin ilmiöihin kyllä tällaiset asiat luonnollisesti ovat jatkumoa sille että pojat käyvät peruskoulun läpi käytännössä ilman lukutaitoa että kyllä tässä tarvitaan nyt paljon syvempää hallintokunnat ylittävää yhteistä ongelmanratkaisukeskustelua

arvoisa puhemies tänään on käyty laajasti keskustelua tästä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan budjetista haluaisin tästä vielä muutamia nostoja tehdä erityisesti opintotukeen liittyen mistä ehkä vähän väärää tietoa monesti leviää siitä minkälaisia päätöksiä tällä kaudella siitä on tehty on erittäin hyvä että opintotukeen nyt tuli tämä lisäosa huoltajakorotushan tuli jo aikaisemmin palautettiin se oli erittäin hyvä ja nyt tuli tämä oppimateriaalilisä jolla nyt sitten tasataan toisen asteen opiskelijoitten kustannuksia on myös hyvä huomata että toisen asteen opiskelijoitten opintotukea on pelkästään parannettu tällä kaudella ja niidenkin säästöjen osalta jotka jouduttiin tekemään ja

opintotukeen oli erittäin tärkeää että pystyttiin opintotukimallia muuttamaan niin että pienituloisten opiskelijoitten tuki valtiolta on noussut uuden asumistuen myötä kun opiskelijat siihen siirtyivät tämä on ollut tärkeää että me painotamme sitä että pienituloisille nyt tehdään tulonsiirtoja enemmän tämä on varmaan vasemmistollekin toimiva malli

rouva puhemies toimin viime kaudella opintotuesta vastaavana ministerinä viime kaudella opintotuesta ei leikattu senttiäkään päinvastoin opintotuki sidottiin indeksiin mikä oli opiskelijaliikkeen pitkäaikainen tavoite ja vaatimus mitä tämä hallitus on tehnyt ensi töikseen se ei vain jäädyttänyt indeksiä vaan poisti koko indeksin ja sen lisäksi opintorahaan on tehty neljäsosan leikkaus jotka valmiiksi olivat kaikkein pienituloisin ihmisryhmä on tehty kaikkein suurimmat leikkaukset nämä ovat ne tosiasiat joita sitten laastareilla vähän paikkaillaan ja yritetään puhua jotain aivan muuta arvoisa rouva puhemies toinen kysymys tämä jäi täällä ilmaan on perustellusti esitetty huoli ammatillisesta opetuksesta ja itse pääministeri on sanonut että tuhat opettajaa tarvitaan lisää

hänen linjauksensa

arvoisa rouva puhemies edustaja kari nosti tässä esille hyvän uudistuksen nimenomaan lappeenrannan ja lahden teknillisen

myös toi esille sellaisen mallin että eikö voitaisi tätä yliopistokaupunkiajatusta levittää lähikaupunkeihin se on todella merkittävä asia aina näille kaupunkikeskuksille ja varmasti keskustasta tälle tukea löytyy liikkuva opiskelu ohjelma on hyvä lisäys että ohjelma leviää toiselle asteelle ensi vuonna jos mietitään niitä keinoja mitä liikunnalla on laajasti niin esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä se on aivan vallattoman hyvä keino haluan nostaa esille esimerkiksi icehearts toiminnan jota ei kyllä kylmällä sydämellä vaan todella lämpimällä sydämellä sydämellä ja siinä on hyvä malli jota jota

puhemies varhaiskasvatukseen on toteutettu nyt monia pieniä positiivisia askelia haluan kuitenkin muistuttaa siitä että kunnissa tällä hetkellä myös varhaiskasvatus on suurissa paineissa jotkut kunnat ovat pystyneet säilyttämään subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden jos heidän taloudellinen kantokykynsä on siihen riittänyt mutta tämä tietenkin asettaa valtakunnallisesti lapsia eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella ja toivoisin että tähän kiinnitettäisiin huomiota ja haluan myös huomauttaa kun täällä on nyt keskusteltu uskonnosta ja varhaiskasvatuksesta että nähdäkseni uskonnonvapaus on on tietenkin yhteiskunnan perusta ja meidän tulee kunnioittaa ihmisten hengellisiä valintoja mutta itse uskonnottomana pienten lasten isänä lähtisin myös siitä että kulttuurihistorian ja uskonnon harjoittamisen välinen raja on varsin veteen piirretty viiva toivon ymmärrystä myös esimerkiksi teiltä evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvilta siinä että koetetaan huolehtia tästä asiasta dialogissa ja niin että huomioimme toinen toisiamme emme sulje ihmisiä pois

arvoisa puhemies sdpn osaamispolku on lähtenyt siitä että tulevaisuudessa on tavoiteltava tilannetta jossa suomen menestys ja globaali asema edelleen rakentuvat koulutuksen sivistyksen ja tutkimuksen varaan ja näin rakennamme kestävän kehityksen yhteiskuntaa on selvää että jotta tähän päästään tarvitaan investoivaa ajattelua tulevaisuusinvestointeja nyt koska ennen kaikkea koulutus tutkimus ja osaaminen ovat sellaisia asioita joissa kaikki vaikutukset näkyvät vasta viiveellä usein aika pitkälläkin viiveellä sen takia haluaisin nostaa tässä vaiheessa keskusteluun vielä kaksi uudistusta jotka olisi mahdollista tehdä nyt ja heti ja jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ensinnäkin meidän todella pitäisi taata kaikille lapsille kokopäiväinen oikeus varhaiskasvatukseen se on se subjektiivinen oikeus jota me sosiaalidemokraatit ajamme se uudistus jota me ajamme ja sitten me tosiaan tarvitsemme kaikille nuorille toisen asteen tutkinnon ja sen takia oppivelvollisuuden laajentamisen

puhemies haluaisin tarttua tähän sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puumalan ajatukseen siitä miten me saisimme syrjäytyneet ja siinä riskissä olevat nuoret mukaan tähän yhteiskuntaan meillä on nytten arvoisan ministerin kautta saatu nämä ohjaamot vakinaistettua mutta siihen on vielä matkaa että me saisimme järjestöt mukaan tähän toimintaan ohjaamothan vain nimenomaisesti ohjaavat suorittavat jonkunnäköistä arviointia ja tekevät muutamia toimenpiteitä mutta väitän etteivät edes ne tuhat opettajaa pysty missään suhteessa välttämättä kovin paljon pienentämään tätä kierrettä mikä nuorten keskuudessa on jos me emme ota järjestöjä mukaan esitin vaalikauden alussa ja

rintamassa eteenpäin että otettaisiin tähän rinnalle myös tämmöinen niin sanottu korjaamo malli että ohjaamosta korjaamoon päin korjaamo olisi tämmöinen järjestöjen toteuttama yksikkö missä aloitettaisiin koulutus ja ja kaikki muu tuki kuten asumisen tuki ja ja kaverituki ja vapaa ajan tuki ja sitten poispäin päihteistä

tämä ei maksaisi paljon mutta toisi varmasti meille hyviä tuloksia ja pyytäisin opetusministeriltä voisitteko tämmöistä asiaa harkita ja lähteä lämmittelemään ensi vaalikautta ajatellen sitä että tehtäisiin tästä hankkeesta edes joku pilotti joidenkin ruohonjuuritason järjestöjen ja vaikka jonkun kunnan kanssa ja katsottaisiin mitä ne tulokset ovat ei tämä ole muuten mitään viisasta työtä jos me emme tee toimenpiteitä sinne suuntaan

rouva puhemies kansalaisten osaaminen ja sivistys ovat tietenkin perusta yhteiskunnan ja kulttuurimme olemassaololle tällä hetkellä suomeen vaikuttavat vahvasti globaalit muutosvoimat kuten kaupungistuminen teknologinen kehitys ja työn murros ja nämä kaikki edellyttävät ja mahdollistavat muutoksia koulutuksen nykyisiin rakenteisiin me tarvitsemme taitoja ja tietoja joiden avulla ratkomme ihmiskunnan olemassaoloon ja hyvinvointiin liittyviä suuria haasteita ilmastonmuutoksesta lähtien koulutusjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden jonka osat ovat toisistaan riippuvaisia tämän vuoksi koulutuksen toimivuutta on arvioitava ja kehitettävä kokonaisuutena ei vain osauudistuksia tehden mitä mieltä ministeri on tästä

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos ministereille siitä että lainannoston pakkoa selvitetään toisen asteen opiskelijoiden osalta jos tavoitteena on että kaikki suomalaiset nuoret suorittavat vähintään toisen asteen tutkinnon ei ole syytä asettaa esteitä vähävaraisten opiskelulle

liittyen näihin koulutuslupauksiin edelleen pieni kertaus suomessa on vain yksi eduskuntapuolue jolla on kontollaan kaikki edellisen vaalikauden koulutusleikkaukset ja kaikki tämän vaalikauden koulutusleikkaukset ja se puolue on kokoomus suomessa on myöskin vain kaksi eduskuntapuoluetta joiden puheenjohtajat antoivat lupauksen olla leikkaamatta koulutuksesta mutta silti tekivät juuri näin ja ne puolueet ovat kokoomus ja keskusta sitten on vain yksi eduskuntapuolue joka vielä on antanut uuden koulutuslupauksen samaisen puolueen vielä ollessa pääministeripuolueena ja se on suomen keskusta joten uskon että me kaikki huomenna jännityksellä seuraamme äänestävätkö keskustalaiset

valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sen jälkeen mennään ministereitten

arvoisa rouva puhemies harmillista tässä opetus ja kulttuuriministeriön budjetissa on se että korkeakoulujen indeksijäädytykset pysyvät mikä leikkaa niiltä myös tulevana vuonna sillä tila ja henkilöstökustannukset kasvavat mutta määrärahat siis pienenevät pakko suhtautua vähän kriittisesti hallituspuolueiden edustajien kehuihin koskien tätä rahoituksen pientä lisäystä sillä korkeakoulujen menetettyä perusrahoitusta se ei kylläkään paikkaa nyt myönnettävä tki rahoitus ei näy yliopistojen riippumattomassa perustutkimuksessa sillä se kohdistuu kuitenkin pääosin yrityksille korkeakoulujen ja tutkimuksen visiossa korkeakouluille ollaan taas sälyttämässä uusia tehtäviä muun muassa täydennys ja tilauskoulutuksen myötä mutta lisärahoitusta ja resursseja niille ei kuitenkaan haluta tarjota olisin kysynyt ministeriltä oletteko nyt tutustunut yliopistojen lausuntoihin koskien tätä rahanjakomallia esimerkiksi oulun yliopisto huomauttaa että että tämä nykyinen rahoitusmalli on kansainvälisesti verrattuna jo äärimmäisen tulosperusteinen ja nyt sitä tässä hallituksen rahoitusmallissa sitten vain lisättäisiin että onko tässä järkeä kun nytkin jo menee tutkijoiden aika hakemusten tekemiseen ja hankkeiden vääntämiseen
otetaan tähän neljä vastauspuheenvuoroa vielä sen jälkeen ministereitten vastaus aikatauluhan meillä painaa päälle edustajat kiljunen viitanen ja sitten valiokunnan puheenjohtaja puumala ja varapuheenjohtaja multala sen jälkeen ministereitten vastaus ja sitten siirrytään toiseen
kiitos arvoisa puhemies kysyisin ministeri grahn laasoselta te olette panostaneet työpajatoimintaan kiitos siitä ja kehittäneet sitä mutta teidän hallituskumppaninne temin puolelta on valitettavasti rajoittamassa sitä sillä työpajatoiminta ei ole mahdollista enää kunnissa eikä kuntasidonnaisilla toimijoilla työpajoilla eivätkä ne voi tuottaa palveluita enää tulevaisuudessa kuin tulevaisuudessa kuin ainoastaan markkinapuutetilanteessa tämän lisäksi myöskään sosiaalista kuntoutusta ei voi enää näillä työpajoilla tuottaa vaan nämäkin palvelut siirtyvät yrityksiin nyt te olette mahdollistaneet kuitenkin työpajojen toiminnan voisiko sanoa tämän fokuksen mutta käytännössä teidän hallituskumppaninne eri ministeriössä tekevät tämän toiminnan mahdottomaksi mitä te ajattelette tästä kokonaisuudesta
arvoisa puhemies minun on kyllä ihan pakko tähän alkuun todeta ettei se ole vähäpätöinen kysymys mikä on huomenna pääministerin ja pääministeripuolueen äänestyskäytös koska onhan se ihan oikeasti niin että onhan se aika merkillinen lausunto jos pääministeri jolla on valtikka kädessä esittää että ensi kaudella lisätään tuhannella opettajia ammattikoulutukseen kun ensin tällä kaudella niitä on vähennetty tuhatkuusisataa

ja siksi tietenkin äänestää pitäisi sen mukaisesti mutta puhemies haluan tähän loppuun kyllä osaltani kiittää hallituspuolueita nimittäin nämä lisäykset mitä täällä eduskunnassa on tässä jaostossa tehty ovat hyviä olen sen sanonut myös hallituspuolueille että ne menevät tärkeisiin kohteisiin hyvitysmaksun leikkauksen purku

tämä ensi vuoden iso linja nyt voi valtavan väärä olla nimenomaan tämä ensi vuoden koska täällä nyt kuitenkin ajetaan sitten koneita voimakkaasti ylöspäin ja on tutkimukseen ja tieteeseen muun muassa sadankahdentoista miljoonan euron pysyviä panostuksia toivottavasti voisimme ajatella että se olisi nyt se oikea linja ja se saisi myös jatkoa seuraavalla vaalikaudella eli tässä on todella tapahtunut iso käänne tämän vaalikauden aikana jatkan vielä tuota syrjäytymistematiikkaa siis sitä mistä lähdin ihan aluksi liikkeelle tärkeintä on mielestäni ja keskustan mielestä seuraavalla vaalikaudella se että saamme perustan ja pohjan kuntoon niin että sinne seuraaville asteille tullaan riittävillä valmiuksilla ja kaikilla on mahdollisuudet asuinpaikasta varallisuudesta riippumatta

saisimme maksutonta harrastustoimintaa sinne iltapäivään kaikille se voisi olla yksi eväs toivoisin että ministeri ja me kaikki yhdessä lähtisimme etsimään tähän vielä uusia innovaatioita kolmannen sektorin mukaan saamiseksi
arvoisa

puhemies on hienoa että kuitenkin vaikka nyt kritiikkiäkin tulee suunta on ensi vuonna koulutuksen saralla kokonaisuudessaan ylöspäin kuten puheenjohtajakin tässä totesi on kommentoitava myös että suomen akatemialle tosiaan kohdistetaan myöntövaltuuksia joilla tuetaan erityisesti nuoria tutkijoita ne ovat usein kyllä niitä samoja tutkijoita jotka meidän yliopistoissamme tutkivat niin että kyllä niistä yliopistotkin ja ihan se perustutkimuskin pääsevät mahdollisesti hyötymään sitähän ei ole millään tavalla rajattu perus tai soveltavaan tutkimukseen akatemiassa kriteereinä ovat vertaisarvioidut tutkimukset siellä menestyvät ne joilla on hyviä suunnitelmia ja hakemuksia haluan kuitenkin vielä todeta että on totta kai aivan äärimmäisen huolestuttavaa jos meillä peruskoulusta valmistutaan puutteellisin tiedoin ja taidoin erityisesti luku ja kirjoitustaitoihin pitää pystyä panostamaan tulevina vuosina uskon että ne panostukset lähtevät ihan sieltä varhaiskasvatuksesta varhaislapsuudesta ja sitten totta kai peruskouluunkin pitää kiinnittää huomiota
ja sitten ministerit ministeri grahn laasonen voi siitä paikalta puhua kolme minuuttia
arvoisa puhemies pääministeri vastaa itse omista sanoistaan ja en ota siihen kantaa mutta sen sijaan otan kantaa varhaiskasvatuksen kysymyksiin joita nousi esille muun muassa koulutusmääriin varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä on nostettu tuntuvasti ja muutenkin meillä on nyt varhaiskasvatuksen koulutusfoorumi laaja foorumi jossa toimeenpannaan uuden erinomaisen varhaiskasvatuslain uutta henkilöstörakennetta niin että siinä onnistutaan tavoitevuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tällä kaudella on kahteen otteeseen lisätty opettajien koulutusmääriä varhaiskasvatuksessa ensin kolmanneksella pysyvästi sopimusneuvotteluissa ja sen jälkeen sitten puoliväliriihessä kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan euron lisäresurssilla josta merkittävä osa nimenomaan tähän tarkoitukseen tätä kehitystä meidän täytyy tietysti jatkaa jotta saadaan

tasa arvorahoitus on ensimmäistä kertaa ensi vuoden budjetissa se on hyvä avaus se mahdollistaa ryhmäkokojen pienentämisen nimenomaan niissä päiväkodeissa joissa tarve on suurin eli päästään kokeilemaan perusopetuksessa hyväksi havaittua mallia myöskin päiväkodeissa tällä hallituskaudella varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut mikä on merkittävä tasa arvouutinen eli se että yhä useampi lapsi suomalainen lapsi pääsee varhaiskasvatukseen ja päiväkoteihin ja tätä työtä pitää jatkaa alentamalla edelleen maksuja niin kuin nyt on tehty ja sitten myös muin toimin joita on muun muassa tämä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun jatkaminen ensi vuodelle tulee tätä ei ole mainittu tässä keskustelussa myös se hyvä uutinen että kieltenopetus varhaistuu alkamaan jo ensimmäisellä luokalla niin että ensi syksynä koulupolkunsa aloittavat ekaluokkalaiset ovat ensimmäinen ikäluokka suomessa joka pääsee varhaistetun kielenoppimisen piiriin eli opettelemaan ensimmäistä vierasta kieltä jo ekaluokalla se on myös tasa arvoteko koska ollut mahdollista lähinnä ainoastaan isoissa kaupungeissa ja ja sellaisille lapsille joiden vanhemmat ovat näitä valintoja tietoisesti lapsillensa tehneet nyt se on mahdollista ihan jokaiselle oppimateriaalilisä mistä ministeri terho vastaa on hyvä uutinen ja siihen liittyvät myöskin juuri käynnistyvät pilotit joilla pyritään madaltamaan oppimateriaalikustannuksia lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa kaikkien opiskelijoiden osalta se on se on myöskin iso kuva ja tähän vielä viimeisenä asiana nostan maahanmuuttajien koulutuksen josta kysyttiin maahanmuuttajien koulutukseen suomen täytyy panostaa tulevina vuosina ihan siksi että on osoitettu se että meillä pisa tuloksissa maahanmuuttajataustaiset oppilaat jäävät valitettavasti jälkeen oppimistuloksissa eli pitää pystyä jo ihan varhaiskasvatuksesta lähtien vahvistamaan myös heidän oppimisensa tukea ja oppimistuloksiaan ja tavoitteeksi pitää asettaa se että yhä useampi maahanmuuttajataustainen nuori myöskin valitsee lukiokoulutuksen aivan niin kuin edustaja sarkomaa hyvin täällä kuvasi kotoutumiskoulutusta on tarpeen kehittää siitä vastaa ministeri

arvoisa puhemies täällä opintotukeen viitattiin muutamassa puheenvuorossa ja käytiin tätä historiaa läpi todella opintorahaahan leikattiin en sitä mitenkään kiertele ministeri mutta olin tekemässä sitä päätöstä muun hallituksen mukana ja että tulee kokonaiskuva asiasta niin muistutan että toisaalta opintolainan valtiontakauksen määrää nostettiin vastaavasti ja näin itse asiassa saatavilla olevan käytössä olevan opintotuen määrä nousi samoin asumisen tuki parani korkeita asumismenoja maksavilla pienituloisilla opiskelijoilla kun asumislisän piirissä olevat opiskelijat siirtyivät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin samoin opintotuen tarveharkinta lieveni tämän vuoden alusta kun vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan luovuttiin itsenäisesti asuvien kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta ja huoltajakorotuskin tehtiin lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentuloa parannettiin seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotuksella eli myös myönteisiä asioita kuuluu tähän edustaja puumala otti sen suurimman miljoonan euron kysymyksen se onkin kirjaimellisesti miljoonan euron kysymys jokainen syrjäytynyt nuori joka jää työelämän ulkopuolelle ja muuten muuten sekä inhimillisenä että taloudellisena tragediana on oikeastaan yhteiskunnan suurimpia ratkaistavia ongelmia miten me tämän estämme ettei nuorisoa syrjäydy tässä ohjaamot ovat nyt hyvä vakiintunut nyt voi jo sanoa että vakiintunut uusi toimintatapa jossa nuoret saavat neuvontaa ja jossa on yhteistyökumppaneita juuri näitä mainitsemiani kolmannen sektorin toimijoita ja yritysmaailmaa tämä on varmasti semmoinen mistä kaikki ovat valmiita pitämään kiinni ja työpajat myös osana kokonaisuutta ovat ehdottomasti tärkeät myös nuorisoasiain neuvottelukunta on antanut aivan vastikään minulle ehdotuksia siitä miten nuorison syrjäytymistä tulisi jatkossa

ehkä keskeisin ajatuksensa oli se että kun tämä kenttä on varsin sirpaleinen näiden erilaisten hankkeiden ja toimintatapojen ja mallien kanssa niin he ehdottivat tällaista poikkihallinnollista toimielintä jota he kutsuivat tilannehuoneeksi tällaisella puolustusvoimain termillä se ikään kuin koordinoisi jatkossa niin että kaikista hankkeista on joku yhteinen suuri suunnitelma ja se ei mielestäni ole ollenkaan huono ajatus

edustaja niikko puhui myös tästä aiheesta ja vastaan lyhyesti vain koska aika loppuu että oikeastaan lähes kaikkea tätä mitä mainitsit ohjaamoissa jo tehdään eli tämä on juuri se sama ajatus mitä itse toitte esille ja mainittakoon vielä että etsivän nuorisotyön rahoitus kasvaa ensi vuonna eli siltä osin tilanne

arvoisa rouva puhemies ensimmäiseksi kiitokset valtiovarainvaliokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle molemmille vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesityksen perusteellisesta käsittelystä ja siitä saaduista arvokkaista huomioista myös kuulemiset ovat olleet hyvin tarpeellisia meillä on ollut niissä hyvin aikaa keskustella ja tuoda näitä ongelmia ja ratkaisuja esiin tämä on just semmoinen tapa millä millä suomessa asioita pitää hoitaa keskustella puhua halki ja etsiä yhteisiä näkökohtia se on hyvin arvokasta monimutkaisessa maailmassa yksinkertainen on arvokasta ja silloin on parasta että nämä asiat katsotaan myös kasvokkain ja keskustellaan ja varataan siihen tarpeeksi aikaa kiitos siitä molemmille valiokunnille suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan päämäärä on vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa turvata itsenäisyytemme ja alueellinen koskemattomuutemme sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia ja ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta kestävällä pohjalla oleva talous toimiva sääntöperusteinen kauppajärjestelmä ja kansainvälinen kilpailukyky tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista geopolitiikka on tehnyt paluun muuttuneelle toimintaympäristölle on ominaista hybridivaikuttamisen voimakas lisääntyminen kansainvälinen turvallisuustilanne on eurooppalaisesta näkökulmasta heikentynyt viime vuosien aikana ilmastokysymykset luonnonvarojen riittävyys ruokaturva köyhyys sekä muutokset energiantuotannossa vaikuttavat globaaliin toimintaympäristöön tarve tehokkaammalle kansainväliselle yhteistyölle on entisestään kasvanut arvoisa rouva puhemies eun toimintaa leimaa yhtäältä ison britannian eroprosessi toisaalta eun oman toiminnan tehostamispyrkimykset muuttoliike ja terrorismin ja radikalisaation uhka lisäävät odotuksia eun toimintakykyä kohtaan ja on suoraan sanottava että tässä toimintakyvyssä on kyllä huomattavasti parantamisen varaa ympäristön muutosten myötä pohjoismainen yhteydenpito ja erityisesti yhteistyö ruotsin kanssa on tärkeää ja on tiedostettava että vaikeuksista ja näkemyseroista huolimatta transatlanttinen yhteistyö on meille äärimmäisen tärkeää kun aloitin ulkoministerinä puoli vuotta sitten minulla oli viisi prioriteettia jotka ovat korostuneet ulkoasiainhallinnon työssä ne olivat arktiset alueet itämeren turvallisuus suomen ja ruotsin yhteistyön vahvistaminen transatlanttinen yhteistyö ja rauhanvälitys marraskuussa alkanut suomen puheenjohtajuuskausi euroopan neuvoston puheenjohtajana toukokuuhun jatkuva arktisen neuvoston puheenjohtajuus ja loppuvuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkava eu puheenjohtajuus antavat suomelle vaikuttamismahdollisuuden ja myös velvollisuuden kansainvälisessä yhteistyössä myös meille itsellemme tärkeissä kysymyksissä arvoisa puhemies toimintamenoihin aivan kuten edustaja niikko totesi esitetään miljoonaa euroa laaja ja toimiva edustustoverkko on meille erittäin tärkeä tämä hallitus linjasi kautensa alussa että edustustoverkkoa ei aikaisempien vuosien tapaan supisteta eikä ole supistettu valtiovarainvaliokuntakin toteaa perustellusti että edustustoverkkokysymys on tärkeä ja tämä otetaan huomioon myös uutta hallitusohjelmaa laadittaessa hallitus on nähnyt laajentaa edustustoverkkoa ja ja ensi vuonna on tarkoitus avata uudelleen suomen suurlähetystö bagdadissa näin edistetään tehokkaimmin kahdenvälisten suhteiden kehittämistä irakin kanssa ja myös keskustelua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden paluun vauhdittamisesta ja aivan kuten valtiovarainvaliokunta toteaa toteaa on välttämätöntä että eun ja irakin välinen niin sanottu pca sopimus saadaan toimimaan myös käytännössä mukaan lukien kansalaisten paluuta koskeva lauseke haluan kiittää molempia valiokuntia siitä tuesta että tämä edustusto voidaan uudelleen avata olen myös täysin samaa mieltä valtiovarainvaliokunnan kanssa tulevaa hallitusohjelmaa laadittaessa digisäästöt on syytä kohdistaa niin että ne on mahdollista toteuttaa supistamatta nykyistä edustustoverkkoa ja kiitän valiokuntaa tästä linjauksesta joka myös ulkoministeriössä on syytä ottaa huomioon myöskin ulkoasiainhallinnosta vastaavana ministerinä jaan valiokuntien huolen kansainvälisen turvallisuustilanteen heikentymisestä kansainvälisen toimintaympäristön muutokset lisäävät edelleen suomen edustustoverkon tietoturvaan ja turvallisuuteen liittyviä menoja niin kuin olette huomanneet nämä asiat ovat hyvin akuutisti esillä jokapäiväisesti myös tänään koskien eun turvaverkkoja ja niitten mahdollista hakkerointia ja vakoilua myös henkilöstön turvallisuuden ja jaksamisen varmistaminen alueilla joilla uhkataso on korkea on tärkeää team finland toimijoiden yhteistä viestintää osaamista ulkoasiainhallinnossa kehitetään yhteistoiminnassa business finlandin kanssa arvoisa puhemies vielä lyhyesti kriisinhallinnasta suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan näin vahvistamme myös omaa turvallisuuttamme kansallista puolustuskykyä ja valmiuksia tämä on myös tärkeä osa

suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään viittäkymmentäyhtä miljoonaa ja henkilöstöä arvioidaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista enimmillään olevan noin viisisataa henkilötyövuotta mahdolliset uudet operaatiot joudutaan jatkossakin tuomaan käsittelyyn lisätalousarvioissa rauhanvälityksen merkitys suomen ulko ja turvallisuuspolitiikalle on aivan keskeinen ja olen iloinen että tämä on tuotu selvästi esiin myös valiokunnan mietinnöissä ministeri virolainen puhuu sitten tarkemmin kehitysyhteistyöstä haluan tähän aivan lopuksi puhua vielä alueellisen yhteistyön rahoista itämeren barentsin ja arktisen alueen rahoituksesta on tärkeää että me hoidamme myös meille tärkeitä asioita meidän seutukuntamme asioita emmekä vain pelkästään ota kantaa maailman ongelmiin ja maailman asioihin ja tässä mielessä meidän lähialueemme ovat äärimmäisen tärkeitä meidän on myös huomioitava se että krimin laittoman venäjään liittämisen seurauksena myös meidän alueemme turvallisuustilanne on heikentynyt ja sisältää haasteita ja ja meidän on aktiivisesti toimittava niin että meidän omat etumme tulevat myös huomioon otetuiksi näissä

arvoisa rouva puhemies yhdyn myös kiitoksiin siitä työstä jota on tehty ulkoasiainvaliokunnassa hallinto ja turvallisuusjaostossa sekä valtiovarainvaliokunnassa kokonaisuudessaankin on aivan selvää että suomen pitää kantaa globaali vastuunsa kehityskysymyksissä koskee se sitten ilmastopolitiikkaa taikka maailman köyhimpien auttamista särkymisvaarassa olevissa valtioissa taikka keskellä akuuttia humanitaarista kriisiä jota olemme jemenin osalta todistaneet me paitsi teemme oman osamme myös lisäämme tällä toiminnalla omaa turvallisuutta kun me pelastamme ihmishenkiä poistamme köyhyyttä ja taistelemme ilmastonmuutosta vastaan kehitysrahoitus on tärkeä osa suomen ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä sekä pohjoismaista profiilia mutta rahoitus on ennen kaikkea siksi että tarpeet maailmalla ovat huutavat kehitysyhteistyöllä pystymme vivuttamaan merkittäviä summia yksityistä rahaa investointeina tukemaan kehitysmaiden työpaikkoja yritystoimintaa ilmasto ja energiaratkaisuja näiden yksityisten pääomien kanavoiminen sijoituksiin on välttämätöntä sillä lahjamuotoista rahaa ei ole koskaan riittävästi arvoisa puhemies nyt käsittelyssä olevassa budjettiesityksessä valtion arvioidaan olevan yhteensä

ja varsinaisen kehitysyhteistyön osuus siitä on viisisataakahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa meidän on tunnustettava että emme ole päässeet tavoitteeseemme johon olemme sitoutuneet elikkä nolla pilkku bruttokansantuotteesta ja ja nolla pilkku kahteen prosenttiin kaikkein heikoimpien maiden osalta yhä suurempi osa kehitysmaista tarvitsee yhä vähemmän perinteistä kehitysyhteistyötukea mutta juuri nämä vähiten kehittyneet ja hauraat valtiot ovat hyvin paljon riippuvaisia perinteisestä kehitysyhteistyöstä tämän nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttää vaalikaudet ylittävää sitoutumista olen iloinen että kun me olemme tässä syksyn aikana käyneet keskustelua kehityspolitiikasta salin molemmilta laidoilta ja keskeltä on tullut vahvaa tukea sille että me tarvitsemme kattavan yhteisen sitoutumisen ja pitkäjänteisen ohjelman

kanssa käymään keskustelua miten tähän tähän tavoitteeseen päästään niiden esimerkkilaskelmien pohjalta joita ulkoministeriössä on tehty sehän tähtää vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan kahden ja puolen hallituskauden päähän silloin silloin olisimme tavoitteessa mutta me tiedämme että summat ovat valtavan suuria meidän pitää saada tähän laaja poliittinen sitoutuminen meidän kehityspolitiikkamme painopisteet ovat nykypäivän suurimpien haasteiden näkökulmasta oikeita meillä on edelleen erittäin paljon annettavaa naisten ja tyttöjen aseman edistämisessä työpaikkojen luomisessa opetuksen kriisiin vastaamisessa ja ilmastotyössä rahan lisäksi kehityspolitiikassa tarvitaan ennen kaikkea vaikuttamistyötä tulevaisuudessa onkin syytä panostaa entistäkin enemmän naisten ja tyttöjen asemaan koulutukseen yksityisen sektorin työpaikkojen luomiseen sekä ilmastotyöhön ja maantieteellisessä fokuksessa meillä on entistäkin vahvemmin afrikka mainitsin että naiset ja tytöt ovat olleet meidän keskiössä pitkään suomen tuella on edistetty ja tullaan jatkossakin vähintään yhtä vahvasti edistämään naisten seksuaali ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia ja kun meillä on fokuksessa afrikka niin meidän pitää ymmärtää se että väestönkasvu ei tule hidastumaan elleivät yhä useammat afrikkalaiset naiset saa itse päättää ehkäisystään samoin koulutuksen voi sanoa olevan varsin hyvä keino hillitä väestönkasvua koulutus on nimittäin avain siinä kun puhutaan nuorten naisten ja miesten työllistymismahdollisuuksista koulutuksen suurvaltana suomella on varsin paljon annettavaa myös opetuksen laadun parantamisessa maailmalla ilmastotyöstä sen verran että meidän on kehitysyhteistyövoimavaroin tuettava ilmastonmuutoksen ehkäisyä mutta meidän on myös tehtävä ilmastonmuutoksen sopeutumistoimia koska juuri nämä ihmiset jotka ovat näissä kaikkein vähiten kehittyneissä maissa ovat altteimpia ilmastonmuutokselle kiitos

mennään tosiaan debattiin muutamaksi ajaksi aloitetaan ulkoasiainvaliokunnan edustajista varapuheenjohtaja salolainen on paikalla olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies tosiaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ei ole nyt paikalla joten joten totean että valiokuntamme kannalta kehitysyhteistyö tuli erittäin vahvasti esille en lähde toistamaan niitä perusteluja joita tässä on tullut muun muassa äsken ministerin toimesta nyt on vain oleellista se että vuoden kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan kerta kaikkiaan naulattava kiinni sillä muuten se menee jälleen siihen että joka vuosi lepsuillaan eikä tavoitteessa pysytä en toista näitä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kaikkia yksityiskohtia ne ovat tarkkaan punnittuja ja ja jokainen voi lukea ne sieltä sen sijaan nostan nyt esille pari ajankohtaista kysymystä ensinnäkin sen että että ukraina on tällä hetkellä erittäin vakavassa vakavassa tilanteessa jopa pelätään että siellä voisi tulla uusia sotilaallisia yhteenottoja asovanmeren tilanteen seurauksena asekeskittymiäkin on sinne alueelle jo siirretty joten kysyn seuraavasti millä tavalla suomi ja euroopan unioni ovat nyt ajatelleet että ukrainaa pystyttäisiin vahvemmin tukemaan tässä tässä tilanteessa jossa se nyt tällä hetkellä on toinen ajankohtainen kysymys jonka otan esille koskee sitä että suomalaiset yritykset ovat suurissa vaikeuksissa iranissa se johtuu siitä että yhdysvallat on määrännyt iranin uudelleen kauppasaartoon ja suomalaiset yritykset vaikka ne voivat siellä periaatteessa käydä kauppaa eivät uskalla käydä kauppaa koska jos ne käyvät kauppaa silloin yhdysvallat asettaa niille vaikeuksia yhdysvaltain markkinoilla jotka ovat paljon suuremmat kuin konsanaan

ulkoministeri korosti puheenvuoronsa alussa keskustelevaisuutta ja yhteisymmärryksen hakemista suomen puolueitten kesken ulkopolitiikan linjakysymyksissä vaikka se voi tuntua vähän fraseologiselta kyllä se on erittäin elävä ja tärkeä ajankohtainen periaate nyt ja jatkossakin että koettaisimme hakea aina yhteistä linjaa kuten olemme tähän mennessä hyvin onnistuneet maailmanpolitiikassa on tapahtumassa niin kuin kaikki tiedämme isojen norsujen tanssi kiina yhdysvallat ja venäjä sen kustannuksella että kansainvälinen järjestelmä vastaisi enemmän turvallisuudestamme ja pienillä aina silloin on kysymys siitä että kuinkas meille käy tässä isojen norsujen tanssissa herää kysymys euroopan unionin roolista varapuheenjohtaja salolainen viittasi eun olemme kokeneet turvallisuusyhteisönä ja semmoinenhan se joka tapauksessa jossakin mielessä on kysynkin arvoisa ulkoministeri mikä on teidän arvionne euroopan unionin oikeasta toimintakyvystä ja mitä pitäisi tehdä että se otettaisiin varteen maailmaanpolitiikassa vakavammin kuin nyt tehdään

arvoisa puhemies me elämme kansainvälisesti hyvin epävarmaa ajanjaksoa ja tuntuu siltä että voimapolitiikka on valitettavasti tehnyt paluun kansainväliseen yhteisöön ja

ainakin nämä tanssivat norsut johon edellinen puhuja viittasi vähät tuntuvat enää välittävän suomella on monella tapaa tärkeä rooli ensi vuonna kansainvälisessä yhteistyössä nimittäin suomi toimii euroopan neuvoston puheenjohtajana puheenjohtajuus on paraikaa käynnissä ja suomi toimii ensi vuonna myöskin euroopan unionin puheenjohtajana on hyvin valitettavaa että suomi on viime vuosina joutunut leikkaamaan tehnyt sen valinnan että se on leikannut kansainvälisestä yhteistyöstä muun maussa yk järjestöjen avustusta nyt on tärkeää muuttaa suuntaa niin että kun ensi vuonna toimimme puheenjohtajana näissä kahdessa tärkeässä organisaatiossa niin pystymme myöskin vahvistamaan monenkeskisen yhteistyön rahoitusta olisinkin mielelläni kuullut ovatko ministerit valmiita myöskin tätä tukemaan

arvoisa puhemies tämä suomen edustustojen verkko on erittäin tärkeä ei yksistään sen takia että suomalaiset saavat palveluita ja apua kriisitilanteissa kuten kävi tässä malesian tapauksessa jossa neljä suomalaista oli vangittuna ja ulkoministeriö sitten omalta osaltaan edesauttoi heidän vapauttamistaan vaan toisekseen heitä tarvitaan myös yritysten markkinoille pääsemiseksi olisin kysynyt näistä kahdesta asiasta onko missään vaiheessa tutkittu

riittävästi resursseja esimerkiksi vastaamaan riittävän nopeasti avunpyyntöön kuten ministeri itsekin mainitsi eräässä haastattelussa noin kaksisataa suomalaista vuodessa joutuu pidätetyksi tai kiinniotetuksi ulkomailla ja siellä tarvitaan apua nopeaa apua koska ilman nopeaa toimenpidettä he joutuvat mahdollisesti väärin tuomituiksi ja sitten toinen kysymys saavatko yritykset riittävästi tukea kaupoille pääsemiseksi ja verkottumiseksi kyseisissä maissa

puhemies ehkäpä ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat siinä suhteessa eduskunnassa esimerkillisiä että muissa valiokunnissa ei samanlaista kansallista yhteistä näkemystä ole kuin näissä kahdessa siitä kannattaa pitää kiinni yhdyn kollegan näkemykseen kaksi kysymystä herra ulkoministeri toinen on se että me olemme vähän paukutelleet henkseleitämme läpi historian vuosikymmenten korkealla rauhanturvaprofiililla enää emme voi niin tehdä katson silmiin ja kysyn olisiko ministerinkin mielestä aihetta nostaa suomen profiilia rauhanturvakysymyksissä monistakin eri syistä jotka ovat hyvin ilmeiset ei vain hyväntahtoisuudesta vaan myöskin meidän omista kansallisista lähtökohdistamme lähtien ja toinen kysymys herra ulkoministeri on se että kun ruotsissa käydään parhaillaan rauhanneuvotteluja niin en ole voinut välttyä siltä käsitykseltä eikö olisi järkevää yhdistää pohjoismaiset voimat rauhanvälitystoiminnoissa ja hakea myöskin meidän ulkopolitiikkamme nimissä yhteistä pohjoismaista lähtökohtaa tässä hyvin tärkeässä kansainvälispoliittisessa asiassa ja sillä tavoin lisätä

puhemies niin kuin täällä on mainittu meillä on huoli tulevaisuudessa turvallisuustilanteen heikentymisestä tietysti lähialueet ovat tärkeitä itämeren vakaus ja barentsin arktisen alueen vakaus ja samoin pitää sitten kyllä pitää jatkuvasti venäjän kanssa mikä on suomen edun mukaista lyhyesti suomi on kiitettävästi osallistunut kriisinhallintaan ja pyrkii omalla osuudellaan vahvistamaan että se muutaman vuoden takainen maahanmuuttoaalto ei enää toistuisi ja kehityspolitiikasta se on myös osa ulkopolitiikkaa ja kehityspolitiikan tulee tähdätä siihen että kohteen oma tulopohja ja demokraattinen hallinto vahvistuvat eriarvoisuus vähenee ja sitä mukaa ihmisoikeudet vahvistuvat on hyvä että me saimme syksyllä tämän tulosraportin ja siinähän painotetaan sitä että

hyvä että edustustoverkkoon ei negatiivisessa mielessä kajota vaan päinvastoin sitä vahvistetaan on tärkeää että pieni maa näkyy ja kuuluu ja harva tänne asti tulee meitä kuuntelemaan ellemme itse ole jossakin ääntämme tarjoamassa korostaisin myös sitä että digitalisaatiota ei kannata tarkastella tässä yhteydessä säästöjen tuojana vaan täydentävänä palveluna digitalisaatioon liittyy myös riskejä viimeksi tänään on uutisoitu kiinalaisten harjoittamasta laajamittaisesta vakoilusta yk tasolla

meidän kannattaisi ehkä kuroa jotta saisimme enemmän irti ja viimeisenä korostaisin sitä että kv järjestöt ja kansainvälinen moninapainen yhteistyö ovat pienen valtion etu niitä kannattaa tukea

puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikka on yksi itsenäisen valtion tärkeimpiä kulmakiviä suomen ylimmälle poliittiselle johdolle ihan presidentistä alkaen ulkoministerille ja hallitukselle voidaan antaa suuret kiitokset siitä tilanteesta missä suomi on tänä päivänä meillä on suhteet joka suuntaan kunnossa ja niitä pitää jatkossakin vaalia olemme samaan aikaan kuitenkin erittäin suurten haasteiden edessä euroopan neuvosto suomi sen puheenjohtajamaana on tänä päivänä aikamoisten haasteiden edessä puhutaan ihmisoikeuksista demokratian edistämisestä ja oikeusvaltiokehityksen edistämisestä kaikissa näissä on haasteita myöskin euroopan neuvoston uusimmissa omissa jäsenmaissa suomi on euroopan unionin puheenjohtajamaa ensi vuoden heinäkuun alusta kysyisinkin ulkoministeriltä minkälaisia suunnitelmia on puheenjohtajuuskauttamme ajatellen liittyen siihen pystyttäisiinkö euroopan unionin kautta rakentamaan parempia venäjä suhteita suomen puheenjohtajuuskaudella

puhemies sektori josta on leikattu suhteellisesti eniten viime vuosina suomen kehitysyhteistyö on tuloksekasta mutta tuloksia haittaavat suuret leikkaukset sinänsä suomen kehityspolitiikan painopisteet ovat kunnossa ja hyvien painopisteiden ja periaatteiden tulee näkyä myös rahoituspäätöksissä nyt pitää tietysti katsoa eteenpäin olisi tärkeää että kehityspolitiikalle saataisiin saataisiin pysyvä pohja ja uskottava suunnitelma rahoitustason nostosta kohti nolla pilkku seitsemän bruttokansantuoteosuutta kysyisinkin kehitysministeriltä miten näette että tämä voitaisiin parhaiten toteuttaa arvoisa puhemies kansalaisjärjestöt ovat merkittävä kehityspolitiikan toimija on tärkeää että järjestöt eivät pelkisty pelkästään ministeriön palveluntuottajiksi vaan tulee mahdollistaa moninaisten järjestöjen osallistuminen kehitysyhteistyöhön myös kansalaisjärjestön vaikuttamistyön ja globaalin tiedotustyön rahoitus on järjestöille äärimmäisen tärkeää kysyn ministeriltä onko tämä rahoitus turvattu tulevina vuosina

tänä jouluna ihmisoikeuksien julistus täyttää seitsemänkymmentä vuotta ja ja siinä mielessä on ehkä korkea aika pohtia sitä minkä takia tällä hetkellä ihmisoikeudet eivät ehkä ole niin arvostettuja ympäri maailmaa kuin olisi syytä jos muistaa miksi ne on alun perin perustettu

täällä me keskustelemme hyvin paljon kiinan taloudellisesta vallasta mutta ehkä niin sanotuista uudelleenkouluttautumisleireistä ja kun yhdysvaltoja johtaa presidentti joka ei ehkä ole niin kiinnostunut niin tuntuu että esimerkiksi tämä kiinnostus on hyvin hyvin vähäistä me puhumme hyvin vähän kuolemantuomioista me puhumme hyvin vähän sodista muutoin kuin oman tilanteemme turvaamisperustaisella ajattelutavalla täällä kävi

johtaja ja haastoi meitä kyllä puhumaan ihmisoikeuksista aivan uudella tavalla niin että se olisi ymmärrettävissä kysynkin arvoisa ulkoministeri ja myöskin arvoisa kehitysyhteistyöministeri millä tavoin suomi aikoo nyt nostaa tämän seitsemänkymmentä vuotisjuhlan niin kuin kansallisesti keskiöön meidän profiilimme on kutistunut tämän hallituskauden aikana ja se liittyy tietenkin hyvin paljon rahoitukseen mutta myös siihen millä tavoin puhumme maailmalla

arvoisa rouva puhemies kuten täällä edustaja sarkkinen nosti esiin kehitysyhteistyöleikkaukset ovat olleet merkittäviä ja tämä hallitus jää kyllä historiaan siitä että hyvänäkin aikana tämä taso on pidetty matalana ei ole nyt muutamaan vuoteen sitä juurikaan nostettu ja tänäkään vuonna kansalaisjärjestöjen rahoitukseen ei tullut yhtään euroa lisää kun samaan aikaan finnfundia pääomitetaan kymmenellä miljoonalla eurolla niin olisi ollut oikeudenmukaista ja reilua että vaikka ei haluttaisi kokonaispottia kasvattaa niin olisi otettu vaikka tästä finnfundin rahasta muutama miljoona näille järjestöille jotta hekin kokisivat että heidän työtänsä arvostetaan kun viime vuodesta tämä nolla nyt nousee nolla pilkku neljäänkymmeneenyhteen niin pilkku neljäänkymmeneenyhteen niin se ei järjestöjen tuessa näy millään tavalla kysyisin miksi tällaista kohtuullistamista ei tässä toteutettu vaikka siihen oli mahdollisuus

ja järjestöjen työtä ei pidä asettaa vastakkain ne molemmat tekevät ihan samaan suuntaan tähtäävää hyvää työtä kehitysyhteistyössä mutta varsinainen asiani on se että suomi on noussut merkittäväksi opetusalan kehityskumppaniksi mosambikissa etiopiassa nepalissa palestiinalaisalueella afganistanissa ja myanmarissa suomi tukee näissä maissa opetussektorin uudistamiseen ja kehittämiseen tähtääviä ohjelmia tulosten taustalla on pitkäjänteinen yhteistyö maiden opetusviranomaisten ja toisten avunantajien kanssa me olemme siis erittäin haluttu kumppani opetussektorilla ja nyt monet järjestötkin ovat nostaneet tämän asian asian esille muun muassa kirkon ulkomaanapu että suomen kannattaisi vielä vahvistaa koulutuksen roolia yhtenä kärkiteemana kehityspolitiikassamme ja kaiken lisäksi on aika vanha tuo koulutuslinjaus kehityspolitiikassa sekin varmasti kannattaisi jo uusia tehdäänkö näin ministeri virolainen

meneillään koko kansainvälisen järjestelmän muutos hallitsemattoman globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aika on ohi tämä vaikuttaa hyvin monilla aloilla yksi esimerkki tästä on se kuinka suhtautuminen ykn siirtolaisuussopimukseen on muuttunut eri maissa viimeksi belgiassa hallitus on kaatunut tämän asian vuoksi monessa maassa on päätetty että tätä asiakirjaa ei tueta kysyisin ulkoministeriltä eikö näissä oloissa olisi viisasta että ykn yleiskokouksessa ei vahvistettaisi tätä sopimusta sellaisena kuin se nyt on neuvoteltu vaan pyrittäisiin sitä muuttamaan muun muassa siten kuten kansanedustaja sari essayah esittänyt että eri valtioitten velvollisuus ottaa vastaan kielteisen turvapaikan saaneita kansalaisiaan kirjattaisiin tähän julistukseen ja sopimukseen eikö tätä kannattaisi nyt harkita kun mielialat eri puolilla ovat niin kovasti muuttuneet

arvoisa rouva puhemies suomalaisen kriisinhallinnan vahvuuden arvioidaan olevan ensi vuonna sotilaallisen kriisinhallinnan puolella noin viidensadan henkilön vahvuudella liikkeellä ja siviilikriisinhallinnan puolella osallistujia

niin kuin tässä salissa useampikin kokenut kansanedustaja on todennut uutta linjanvetoa suomalaiseen kriisinhallintaan varmasti tullaan tarvitsemaan osaltaan ministeri tuossa viittasikin siihen että jo tällä hetkellä ollaan tilanteessa että jos joihinkin asioihin nopeasti pitää lähteä niin nämä rahoitetaan lisäbudjeteilla

oikein hyvin että sirpalemaisia operaatioita on erityisesti siviilikriisinhallinnan puolella jossa monenlaista osaamista ja monenmittakaavaistakin osaamista tarvitaan mutta sotilaallisen kriisinhallinnan puolella olen hieman huolestuneena seurannut tätä ikään kuin sirpalemaisuutta joka joka on vain kasvamaan päin arvoisa ulkoministeri pitäisikö täällä sotilaallisen kriisinhallinnan puolella enemmänkin lähteä hakemaan isompia kokonaisuuksia ja ennen kaikkea myös johtovaltion roolia suomelle niissä operaatioissa joihin suomi tulevaisuudessa tulee osallistumaan

soini täällä jo mainitsikin suomen eu puheenjohtajakauden se tuli myöskin muutamien edustajien puheissa näyttää siltä että oikeastaan kaikki isot asiat ovat jäämässä siihen meidän puheenjohtajakauteemme jo nyt me tiedämme että eun rahoituskehyksestä päättäminen tulee olemaan siellä maahanmuuttoon liittyvät ratkaisut niihin liittyen afrikan kehittämiseen liittyvät asiat ovat ovat meidän

kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ovat siellä agendalla epäilemättä myös eurooppalaisen puolustuksen

kehittäminen kauppapolitiikka se mitä siinä tapahtuu usan ja euroopan toisaalta usan ja kiinan kiinan osalta koko monenkeskisen järjestelmän puolustaminen niin kuin täällä on puhuttu sitten tietenkin brexit mahdollisesti ranskan ja italian aiheuttamat alijäämäongelmat unkarin ja puolan oikeusvaltiokysymykset ja sitten vielä tämä jo mainittu venäjän ja ukrainan välinen tilanne eli eli tuntuu siltä että valtavia odotuksia kohdistuu tähän meidän puheenjohtajakauteemme mutta toisaalta se on tietysti myöskin iso mahdollisuus onko näin

puhemies on hyvä että team finland toimijoiden yhteistä viestintää ja käytännön viennin edistämistä kehitetään yhdessä business finlandin kanssa nimenomaan viennin edistämiseen meidän tuleekin panostaa naapurimaamme ruotsi on tässä aina ollut hieman edellä ja taitaa heillä tälläkin hetkellä olla tuplamiehitys viennin edistämisessä niissä maissa missä suomikin vientiä harjoittaa tänään puhuttiin aiemmin päivällä muun muassa maatalouden kannattavuudesta viennissä on siinäkin mahdollisuuksia elintarvikkeita tarvitaan aasiassa niin kiinassa kuin japanissa kysyntää on tarvetta on ja suomella on maailman puhtain ruoka isot yritykset ovat tässä jo päässeet alkuun ovat mukana mutta pienille tarvitaan lisää mahdollisuuksia päästä tähän vientiin mukaan myöskin sitä käytännön apua ja tietoa kysyisinkin ministeri virolaiselta ovatko teidän mielestänne tehdyt satsaukset meidän vientiverkostoomme ja vientimme osaamiseen meidän lähetystöissämme riittäviä ja kuinka teidän mielestänne pienet yritykset tällä hetkellä pääsevät mukaan yhteiseen viennin edistämiseen
tällä hetkellä on seitsemän pyyntöä ja otetaan ne tässä järjestyksessä kuin olette pyytäneet nämä ovat östman kulmala kiuru jaskari ala nissilä multala semi

rouva puhemies suomi on viimeisten vuosikymmenten aikana tukenut palestiinalaishallintoa monella eri tavalla muun muassa palestiinalaisten koulutusjärjestelmää ja opetussektoria uudet palestiinalaiset oppikirjat eivät rakenna rauhaa ja rinnakkaiseloa israelilaisten kanssa vaan kasvattavat nuoria palestiinalaisia uhraamaan itsensä marttyyriudelle edistämään vihaa ja liittymään jihadistiseen sotaan viime vuoden lokakuussa jätin ensimmäisen kirjallisen kysymyksen aiheesta se ei johtanut toimenpiteisiin helmikuussa jätin toisen kirjallisen kysymyksen sekään ei johtanut mihinkään mutta huhtikuussa kun ilta sanomat teki laajemman artikkelin aiheesta umn virkamies vastasi että um tutkii ja selvittää kahdeksan kuukautta on kulunut tänään saksan bild lehdessä on iso artikkeli samasta aiheesta nyt mietinnössä oleva kirjaus velvoittaa teitä perehtymään asiaan kunnolla milloin eduskunta saa tietää tästä umn selvityksestä

arvoisa rouva puhemies suomen lähialueiden tilanne on muutoksessa myös kansainvälinen turvallisuustilanne on koko eurooppalaisesta näkökulmasta heikentynyt viime vuosien aikana pidänkin erittäin tärkeänä että lähiympäristön muutosten myötä pohjoismainen yhteydenpito ja yhteistyö erityisesti suomen ja ruotsin välillä kehittyvät meillä on jo nyt hyvät lähtökohdat yhteistyön meillä on alkanut jo tämän vuoden marraskuussa suomen puheenjohtajuuskausi euroopan neuvoston puheenjohtajana sekä edelleen toukokuuhun jatkuva arktisen neuvoston puheenjohtajuus ja loppuvuodesta kaksituhattayhdeksäntoista alkaa eu puheenjohtajuus nämä ovat sellaisia puheenjohtajuuksia jotka tulee käyttää hyväksi näistä meidät joka tapauksessa maailmalla lähivuosina tunnetaan joko hyvässä tai sitten pahassa nämä puheenjohtajuudet antavat suomelle vaikuttamismahdollisuuden kuten myös velvollisuuden kansainvälisessä yhteistyössä meille tärkeissä kysymyksissä korostan vielä että näitä ei kannata niin sanotusti missata vaan niihin tulee panostaa edustaja satosen tavoin kysynkin ministeriltä onko näihin tarkoitus todellakin

ensinnäkin ministeri virolaiselle kiitos että otitte väestönkasvuasian esille ja olette ymmärtänyt syvällisesti sen mistä siinä on kysymys väestönkasvu ilmastonmuutos ja pakolaisuus liittyvät vääjäämättä isoon ongelmapakettiin mikä meillä on ratkaistavana ministeri soini viittasi pca sopimukseen hieman siihen taustaa suomella ei ole palautussopimusta irakin kanssa ruotsilla se sopimus on mutta irak ei sitä noudata ja nyt jotta pääsisimme eteenpäin niin eu ja sopimuksen ja tavoitteena on että he ottavat omia kansalaisiaan takaisin apu siis kelpaa mutta omat kansalaiset eivät kelpaa takaisin vielä varmistan miten tämä sopimus on lähtenyt eteenpäin ja miten näette sen että kun olemme nyt perustamassa bagdadiin lähetystöä niin tuleeko se hivuttamaan sopimuksen henkeä eteenpäin ja saadaanko näitä palautusasioita

puhemies yleensä globaali ja kansainvälinen kauppa on ollut erittäin tärkeä rauhan tae ja tietyllä tavalla yhteistyön tae tai sitten muutenkin ei helposti riidellä muissa yhteyksissä kun tehdään paljon kauppaa ja ollaan sidoksissa toisiinsa nyt kun tämä kauppamalli jopa kauppasotamalli on yleistynyt ja erilaisia riitoja on tosi paljon niin silloinhan viime kädessä palataan helposti ja nyt kuitenkin on aika paljon huolestuneita piirteitä myöskin jopa wton selkeästi murenemassa

kysynyt arvoisilta ministereiltä miten näette tällä hetkellä wton tilanteen missä tilanteessa ja kuinka toimintakykyinen se on ja kuinka suuret riskit siinä

arvoisa puhemies suomi todella on eun puheenjohtajamaa eurovaalien jälkeen suuren valiokunnan puheenjohtaja edustaja satonen luetteli hengästyttävän määrän asioita mitä meillä on pöydällä eivätkä siinä olleet kaikki lisäksi me tiedämme että brexit voi aiheuttaa markkinahäiriöitä me tiedämme että monissa euroopan maissa on peruutusvaihde päällä ja päätöksentekokyky heikko tällä tarkoitan ranskaa italiaa britanniaa ruotsia ja niin edelleen nyt me joudumme jo vähän romaniaa konsultoimaan ilmeisesti heti vuoden alusta budjetti nyt riittävät resurssit tähän isoon haasteeseen ja onko meillä virkamieskunnassa kun se on hyvin pitkälle sidoksissa nyt tähän eu puheenjohtajuuteen

vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkimmäisellä puoliskolla tähän riittävät valmiudet tätä tässä

arvoisa puhemies täällä aiemmin puhuttiin opetuksen ja koulutuksen roolista kehitysyhteistyössä ja se on äärimmäisen hienoa että sillä sektorilla meillä on annettavaa kuitenkin meillä on annettavaa siinä ihan vientimielessäkin nyt tällä hetkellä vienninedistämisessä jatketaan mallia jossa business finland ja suurlähettiläät team finland maajohtajina ovat keskeisessä roolissa ja meillä on opetusalan viennin kuusi erityisasiantuntijaa jotka sisältyvät tähän ensi vuoden budjettiin silti on hiukan haasteita ollut koulutusviennin käynnistymisessä vaikka me olemme tällä hallituskaudella opetusministeriönkin puolella säännönmukaisesti purkaneet niitä viennin esteitä kysyisinkin nyt onko tässä hyvä yhteistyö ministeriöiden välillä ja uskotteko että koulutusvientikin lähtee vielä vauhdittumaan lähivuosina
arvoisa rouva puhemies kun katsoo tällä hetkellä tuota maailman tilannetta ja miettii mitenkä paljon siellä rauhattomuutta on niin on havaittavissa selvästi että pakolaismäärät ovat lisääntyneet sotilaita on tarttunut aseisiin eri puolilla maailmaa lähes jokaiselta mantereelta löytyy jonkunlaisia

pakolaisreaktioita ja myös aseellisia konflikteja jäin miettimään sitä kun suomelle on tulossa tämä eu puheenjohtajuus että minkälaisen roolin suomi tulee ottamaan siinä että se lähtee eun eun avulla viemään globaalia maailmanrauhaa eteenpäin vähentämään tämmöistä ihmisten välistä eriarvoisuutta ja huolehtimaan

arvoisa rouva puhemies kiitos ja kiitos hyvistä kysymyksistä ja havainnoista aloitan tästä ukrainasta jonka varapuheenjohtaja salolainen nosti esiin ja johonka monet muutkin viittasivat tämä on kyllä hyvin ongelmallinen tilanne kun puhutaan suoraan myöskin eun rooli siinä kun ajatellaan esimerkiksi tätä normandian ryhmää jonka kautta monia asioita yritetään saada eteenpäin minskin sopimusta ja muuta sieltä puuttuu eun edustus siellä ei ole korkea edustaja mogherinia siellä ei ole eun edustusta kuka siellä edustaa esimerkiksi suomea tai puolaa kävin puolassa eilen paljon mainettaan parempi maa aivan erinomainen maa täytyy sanoa että viisi prosenttia talouskasvua ja työttömyys kuusi prosenttia kelpaisi varmaan kaikille muillekin joka maassa on ongelmia sielläkin mutta kaikki ei ole niin tummasävyistä ja tästä juuri puhuttiin eli mikä on sitten eun vaikutusvalta ja ja myöskin että ukrainan asia uhkaa unohtua moni epävakaus joka tästä ukrainasta johtuu vaikuttaa meihin on kyllä huolehdittava siitä että koko eu tulee edustetuksi eivät vain pelkästään suuret maat hyvä että saksa ja ranska ovat tärkeitä mutta koko tämä yleiskuva on tärkeä sanktiopolitiikalla on merkitystä kyllä se täytyy sanoa kun nyt katsotaan asovanmeren kriisiäkin niin kyllä se peruskysymys on se että ukrainalta otettiin laittomasti krim vuonna kaksituhattaneljätoista tästä kaikki johtuu

tämä on se tilanne mutta kun me sitten katsomme meidän niin suomi on ollut aktiivinen otan tähän rauhanvälityksen ja rauhanturvaamisen esimerkiksi isaf operaatiossa suomi on ollut aktiivisesti afganistanissa mukana alusta asti nyt se on muuttunut resolute supportiksi ja eduskunnan hyvin suurella enemmistöllä me tuplasimme käytännössä merkityksemme siellä me olemme irakin vakauttamiseen isisin lyömiseen osallistuneet peshmerga joukkoja kouluttamalla me olemme läsnä libanonissa me olemme lähettäneet pieniä edustuksia ne ovat pieniä meillä on kosovossa meillä on malissa muutamassa paikassa sitten se yhteistyö mitä me teemme kansainvälisissä järjestöissä edustaja kanerva tuntee etyjin syystä sattuneesta erittäin hyvin euroopan neuvoston tuntee edustaja anttila erinomaisesti nämä ovat niitä missä meidän pitää olla ja missä me vaikutamme minä otan tässä tämän euroopan neuvoston joka nyt on tosi tärkeä koska meillä on nyt kysymys siitä jääkö venäjä sinne vai eikö se jää ja mitä se sitten merkitsee me emme voi olla taikureita mutta me teemme kaikkemme minä olen tällä viikolla maanantaina soittanut sveitsiläiselle puheenjohtajalle ja etsimme polkuja koko ajan jotta saataisiin keskustelut ja ratkaisut käyntiin koska tämän asian kanssa alkaa olla olla kiire paitsi sen taloudellisen mutta myös toiminnallisen puolen kautta jos me ajattelemme mitä me euroopan neuvostosta ja ihmisoikeustuomioistuimesta saamme me saamme sen että kaikkien maiden kansalaiset ovat sitten tämän ihmisoikeusturvan piirissä ja se on tärkeätä kansalaisjärjestöille se on tärkeätä ihmisten oikeusturvalle varsinkin sellaisissa maissa joissa se kansallisesti ei tule tarpeeksi hyvin turvatuksi tämä on hyvin tärkeätä sitten tästä pcasta ja pakolaisasiasta irakin kanssa tämä homma ei ole helppoa mutta ei se että sanotaan että se ei ole helppoa sen takia me koko ajan teemme kahdenvälistä raidetta aivan kuten edustaja kiuru totesi ruotsilla on kyllä sopimus mutta ei ikävä kyllä tapahdu palautuksia kuin tusinan verran nyt kävin kahdenväliset keskustelut saksan ulkoministeri maasin kanssa joka on matkustamassa irakiin sen takia on tärkeää että me saamme euroopan tasoisen vääntömomentin että he ottavat näitä näitä omiaan vastaan tämä liittyy myös siihen siirtolaiskompaktiin jonka edustaja väyrynen otti esille se lienee tänään päätöksessä ykssa ja suomi tekee oman äänestysselityksensä se on tässä salissa ollut kyllä syvästi tarpeen että asian todellinen pohja on selitetty koska siinä on ollut perille menon kanssa hieman haasteita kauniisti sanottuna arvoisa puhemies sitten näihin muihin edustaja niikko otti minun mielestäni hyvin olennaisen asian avunpyynnöt ja konsulipalvelut ja nämä yksi asia on ja se on tärkeä että me autamme meidän kansalaisiamme kun he joutuvat vaikeuksiin tässä haluan sanoa että niin meille kuin muillekin suomalaisille meillä on paljon hyviä palveluita esimerkiksi matkustusilmoituksen tekeminen mutta kyllä se vain tuppaa sitten unohtumaan kun tulee kriisi niin siihen tulee piikki ja sitten kun ei ole kriisiä niin sitten meillä ei olekaan yhtäkkiä yhteystietoja ihmiset eivät ilmoita niitä se kannattaisi todellakin tehdä me teemme parhaamme kun tilaisuus tulee meidän pitää olla aktiivinen suomi ruotsi yhteistyö monenkeskinen yhteistyö ja sitten kun me katsomme mitä me voimme tehdä tämän eu puheenjohtajuuden kanssa minä olen aika optimistinen sitä eilenkin kysyivät puolassa että kuinkas te nyt pärjäätte kun teillä on arktinen ja teillä on euroopan neuvosto sitten teillä on kahdet vaalit ja sitten teillä on eu puheenjohtajuus minä sanoin että me selvitään aina kyllä minä uskon että meillä on poliittinen hallitus ensimmäinen seitsemättä mutta ei se välttämättä vielä ennen eurovaaleja ole siihen väliin se runnataan ja ja sitten mennään eteenpäin pidän erittäin tärkeänä myös sitä että meillä on yhteistä keskustelua hallitus oppositiorajan yli siitä mitä me sillä eu puheenjohtajakaudella ole niin että jos tässä nyt sattuisi jotenkin käymään niin että tämä hyvä hallitus ei jatkaisi tässä kokoonpanossa mikä tietysti olisi vahinko mutta mahdollisuutena merkittävä niin ei se siihen voi katketa että meidän vaikutusvaltamme menee pois vaan että meillä on tiettyjä asioita mitä me viemme yhdessä eteenpäin sen takia tämä ulko ja turvallisuuspoliittinen näkökulma kauppapoliittinen näkökulma ministeri virolainen puhuu varmasti kehitysyhteistyöstä mutta tästä wtosta sääntöperusteisuus on pienen maan etu koska toinen vaihtoehto sille on voimankäyttö ja sanelupolitiikka nämä ovat ne vaihtoehdot sen takia meidän täytyy olla tässä multilateraalisessa systeemissä voimakkaasti mukana arvoisa puhemies paljon oli muitakin hyviä kysymyksiä kuten edustaja östmanin kysymys tähän kyllä vielä palataan tiedän että edustaja östman on israelin ystävä ja voin sanoa että tämä hallitus huolehtii siitä että että suomen juutalainen väestö pystyy olemaan paremmin turvassa sitä ei muuten mikään edellinen edellinen hallitus tässä mittakaavassa rahoituksellisesti ole turvannut
kiitoksia sitten ministeri virolainen miltäs näyttävät minuuttimäärät

arvoisa rouva puhemies aloitan edustaja salolaisen kysymyksellä iranista tilanne on todellakin erittäin hankala seitsemänkymmentä suomalaisyritystä on etabloituneena siellä tavaraviennin arvo oli viime vuonna sataviisitoista miljoonaa euroa rahaliikenne on jumissa ja tässähän euroopan unioni teki aika pikaisesti sen antiboikottiasetuksen ja sitä on nyt päivitetty mutta tietyllä tavalla yritykset ovat valinkauhassa kummat markkinat he valitsevat saksa ranska ja iso britannia ovat tekemässä väliaikaista rahoitusinstrumenttia euromääräiseen rahaliikenteeseen se on vielä vaiheessa ja me teemme tietysti päätöksemme sitten siinä vaiheessa kun se on on valmis lähdemmekö siihen siihen mukaan vai ja itse asiassa yksi murheellinen asia on se että siellä on suomalaisilla firmoilla vielä saatavia en uskalla ennustaa mitä reittiä ne sieltä saadaan takaisin mutta tilanne on erittäin hankala edustaja urpilainen monenkeskisestä yhteistyöstä ja yk järjestöjen roolin vahvistamisesta olen kanssanne täysin samaa mieltä mutta varmasti tiedätte että rahoitus on seuraavan hallituksen päätettävissä edustaja sarkkinen kysyitte kysyitte millä saadaan se uskottava pohja jotta päästään nolla pilkku seitsemään lähetän teille sen paperin jossa on on tämä laskuharjoitus tehtynä mutta korostan silti kysymys on ennen kaikkea poliittisesta sitoumuksesta jos me sen saamme tässä talossa aikaiseksi niin sen jälkeen eteneminen on helpompaa edustaja biaudet ihmisoikeuksista puhumme niistä aina ja kaikkialla ja olemme saaneet kiitosta siitä että suomi nostaa myös omat ongelmansa esiin me nostamme esiin myös lähisuhdeväkivallan jolla sektorilla meilläkin on murhe murhe edustaja laukkanen kansalaisjärjestöjä ja finnfundia en missään mielessä pistäisi vastakkain niillä on molemmilla oma oma roolinsa finnfund finnfund pystyy vivuttamaan aika lailla erittäin hyviä kehitystuloksia aikaiseksi kansalaisjärjestöillä on oma tärkeä roolinsa mutta muistutan että se rahoitustaso sovittiin tämän vaalikauden alussa ja monivuotisia päätöksiä on tehty ellen nyt ihan väärin muista niin helmi maaliskuun vaihteessa annettiin ohjelmatuki järjestöille kaksisataakuusi pilkku viisi miljoonaa euroa nelivuotiseksi silloin sen rahoituksen pitää olla pitkäjänteistä kun me haluamme niitä tuloksia aikaiseksi sitten täällä monet edustajat paloniemi multala savola niikko kysyivät koulutusviennistä ja yritysyhteistyöstä tässä tässä budjetissahan on panostettu opetusalan ammattilaisiin elintarvikesektorin

viennin edistämisen erityisasiantuntijoihin nimenomaan sellaisilla valituilla on kysyntää suomalaiselle osaamiselle tästä paloniemi kysyi tehdäänkö sitä yhteistyötä kun on kysyntää ja on kiinnostusta edustaja multalalla oli sama kysymys meillä on on ministeri grahn laasosen kanssa työn alla yhteinen hanke mukana myös opetushallitus ja eri koulutusalan toimijat me pyrimme tuossa ellen nyt ihan väärin muista seitsemäs helmikuuta saamaan aikaan sellaisen yhteisen näkemyksen siitä miten miten tämä homma niin sanotusti pistetään oikein rokkaamaan että sillä saralla ollaan tekemässä aika paljonkin sitten vielä palestiinasta meillähän on on sen opetusmateriaalin suhteen kaksikin eri aloitetta suomi on mukana siinä että on ulkopuolinen toimija joka tekee täysin puolueettoman analyysin siinä on rahoittajina suomi saksa irlanti belgia ja norja se on tarkoitus saada valmiiksi helmikuussa kaksituhattayhdeksäntoista niin että siinä ei enää enää kovin kovin pitkä aika ole eu on suunnitellut myös että tehtäisiin vertaileva tutkimus israelin ja

molempien opetussektoreiden materiaaleista koska me tiedämme että

no se on eri asia tämmöinen on on suunnitteilla se ei ole vielä työn alla ja tiedätte varsin hyvin että mehän haemme kahden valtion rauhanomaista ratkaisua olin toukokuussa ramallahissa ja tapasin palestiinalaishallinnon opetusministerin edustaja östman ja välitin hänelle nämä varsin vakavat huolet huolet jotka jotka meillä olivat parilla sanalla vielä edustaja jaskarille wtosta wto on todella suurissa vaikeuksissa riitojenratkaisumekanismi ja valituselin ovat aivan jumissa on uhka siitä että ne lakkaavat toimimasta joulukuussa kaksituhattayhdeksäntoista tapasin pari viikkoa sitten pääjohtaja roberto azevedon ja hän oli oli erittäin huolissaan että yhdysvallat ei ole mitenkään rakentava siinä kun pyritään pyritään eteenpäin ja ja löytämään niitä oikeita polkuja kiitos

suunnitelmassa nostaa kehitysyhteistyömäärärahat nolla pilkku seitsemään prosenttiin bktstä ja niin kuin tässä totesitte varmaan kannatusta tälle tavoitteelle on täällä eri puolueissa vasemmalta oikealle ja ja varmaan keskelläkin mutta ehkä nyt se mitä mielelläni kuulisin vielä ministeriltä on se onko teillä konkreettisesti tavoitteena löytää tällainen poliittinen yhteisymmärrys ennen eduskuntavaaleja koska ajattelen niin että

pitäisi syntyä ennen vaaleja jotta se sitten vaikuttaisi myöskin seuraavaan hallitusohjelmaan ja mielelläni vielä kuulisin mitkä ovat ihan ne seuraavat konkreettiset askeleet miten aiotte tässä edetä toinen asia joka nousi tässä keskustelussa esille on afrikan tilanne afrikassahan on tällä hetkellä yksi pilkku kaksi miljardia ihmistä joista puolet kaksikymmentäviisi vuotiaita nuoria pelkästään saharan eteläpuoliseen afrikkaan pitäisi joka vuosi synnyttää kahdeksantoista miljoonaa uutta työpaikkaa jotta voitaisiin pelkästään työmarkkinoille tulevat nuoret työllistää ja näin ollen voi sanoa että euroopan näkökulmasta afrikan tulevaisuus on aivan kohtalonkysymys suomelle tulee tosiaan puheenjohtajuuskausi eussa ensi vuonna ja nyt selkeästi nähdään että eussa on myöskin tämmöistä konsensusta ja ja momentumia tehdä yhteistä afrikka politiikkaa olisin mielelläni kysynyt mikä on se linja jota suomi edustaa puheenjohtajuuskaudella ja ennen sitä liittyen afrikan unioniin ja ja euroopan unionin strategiseen kumppanuuteen ja

haluan tarjota ulkoministerille uuden mahdollisuuden vastata kysymykseen siitä miltä tämä rauhanvälityksen osalta näyttäisi minä olen koko lailla tosissani sen osalta että olisi yhteispohjoismainen strategia rauhanvälitysasioiden profiilin merkittäväksi voimistamiseksi ei vain euroopassa jossa sielläkin meillä on niin kuin todella tiedämme rauhanvälitykseen tarvetta myös laajemmin kansainvälisesti minä näkisin siinä merkittävän mahdollisuuden toimia enkä pidä niin tärkeänä että se on vain suomi yksin joka pyrkii rauhanvälityksessä näyttämöllä nostamaan profiiliaan vaan väitän että että yhteispohjoismaisella strategialla olisi mahdollisuuksia myöskin tulosten suunnassa saada enemmän aikaan

arvoisa rouva puhemies ulkoasiainvaliokunta kiinnitti huomiota

meillähän on hyvin moni keskeinenkin lähetystö vuokratiloissa ja on todettu että olisi omana omistuksena sekä edullisempaa että myöskin tehokkaampaa pitää nämä kiinteistöt kunnossa on hyvä että lähetystöverkosta pidetään huolta ja ensi vuonna jopa avataan yksi uusi lähetystö bagdadiin irakin kanssa käytävä ja kanssakäyminen tiivistyy joten siellä on tärkeää myöskin olla niin sanotusti henkilökohtaisesti paikalla kun puhutaan näistä turvapaikan saaneiden kysymyksistä oikeastaan kysymykseni liittyykin siihen onko ulkoasiainhallinnossa käyty läpi tätä meidän edustustoverkkoa nimenomaan omien omistusten osalta ja tulisiko meidän määrittää strategiaa paremmin niin että nämä olisivat jatkossa omassa omistuksessa tähän tietysti

arvoisa puhemies tämän siirtolaissopimuksen taustahan on oikeasti se että kun maahanmuuttokriittisyys lisääntyi niin nyt tarvittiin tällainen vastaveto että massasiirtolaisuus saisi jatkua sen takia ne maat kuten yhdysvallat australia itävalta ja monet muut jotka ovat tehneet kansallisia ratkaisuja ja saaneet jo sen maahanmuuton hallintaan eivät tulleet tähän mukaan tämä ei ole oikeudellisesti sitova mutta totta kai tällä on tosiasiallisia vaikutuksia ja tähän niiden maiden parlamenteissa tullaan vetoamaan jotka ovat tässä mukana ja palautussopimuksethan ovat sitten ihan erikseen eli kun tätä irakin suomi ei ole onnistunut saamaan aikaiseksi se tietysti lisää houkuttelevuutta laittomaan siirtolaisuuteen että siinä mielessä hyvin harmillista että sitä ei ole saatu aikaiseksi oli muuten niin tärkeää suomelle tähän sitoutua että jopa hallintovaliokunnassa ei päästy äänestämään kun muut puolueet pitivät huolta siitä että varajäsenet olivat läsnä ja sen jälkeen päätösvalta hävisikin että tämä tuntuu olevan muille puolueille erittäin tärkeä asia

arvoisa puhemies kohtalaista demokratian halveksuntaa tuoda tämmöistä väärää viestiä viestiä tänne oikea viestihän on se että siellä oli aktiivinen jäsenistö paikalla ja ja sitä kautta sitä kautta sitten heillä ei ollutkaan kannattajaa esityksilleen mutta tämä väärä viestintä on ollut hyvin laajaa myös eu tasolla tasolla ja ja kaikkialla muuallakin mikä on ministeriön ja ministerien arvio kuinka paljon tässä väärässä viestissä on äärioikeiston vaikutusta ja venäjän vaikutusta

arvoisa puhemies en lähde nyt tähän provosoitumaan ja haluaisin kiittää ministeriä siitä että on ollut hyvä keskustelu erityisesti kiittää ministeri virolaista siitä että hän on oikeasti tuonut tämän tiekartan kaikkiin eduskuntaryhmiin ainakin minä voin luvata että rkp on mukana niiden kanssa jotka haluavat olla sitoutumassa tällaiseen nolla pilkku seitsemän tiekarttaan

puhuitte myös siitä miten tärkeätä on että sitoudumme kansainväliseen sääntöperusteiseen järjestelmään ja että me myöskin arvioimme omaa toimintaamme kriittisesti haluaisinkin kysyä ulkoministeriöstä afganistanin tilanteesta ykn pakolaisjärjestö joka valvoo pakolaisten oikeuksia ja sopimuksen noudattamista on nimenomaan suositellut että ketään ei palauteta tällä hetkellä afganistaniin että afganistanin turvallisuustilanne on erittäin huono myös amnesty varoittaa siitä miksi me vielä palautamme ihmisiä afganistaniin

kehitysyhteistyö on yksi keino tukea kestävää kehitystä edistää ihmisoikeuksia tasa arvoa vähentää köyhyyttä ja näin ehkäistä myös konflikteja ja pakolaisuutta kuitenkin muutakin tarvitaan ja olennaista on politiikkajohdonmukaisuus on tärkeää että esimerkiksi suomen kaikki vaikuttamistyö kansainvälisillä foorumeilla ja eussa on johdonmukaista kehityspoliittisten tavoitteidemme kanssa tämä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi kansainvälisen kaupan säännöistä päätettäessä otetaan huomioon kehitysvaikutukset köyhille maille otetaan huomioon kansainvälisen verotuksen rakenteet miten ne kohtelevat virtaa enemmän laittomia pääomavirtoja veroparatiiseihin ja ja rikkaisiin maihin kun sinne annetaan kehitysyhteistyörahoja otetaan huomioon kestävän kehityksen edistävä diplomatia kaikessa toiminnassamme kysyisinkin miten muut hallinnonalat saadaan sitoutettua

arvoisa puhemies olemme olleet hyvin pahoillamme siitä että tällä kaudella kehitysyhteistyörahoja on leikattu niin rajusti toki nyt on on ollut hyvä viesti se että että on ollut yhteisymmärrystä siitä että että kuitenkin siihen nolla pilkku seitsemän tavoitteeseen tulisi pyrkiä valitettavasti me vain olemme nyt menneet takapakkia ja on todella tarpeen että me yhteisesti pystyisimme sitoutumaan siihen ja laatimaan sen tiekartan kuinka me saavutamme tämän tavoitteen sillä me me tiedämme että

on se kestävä tie mitä me tarvitsemme entistä enemmän meidän pitäisi kehitysyhteistyössä huomioida kuinka me toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ja kehitysyhteistyössä myös ilmasto ja meidän vaikuttaminen siihen tulisi ottaa yhdeksi painopistealueeksi toivon että että kun me mietimme tätä tiekarttaa niin me myös näitä painopistealueita siinä yhdessä määrittelemme

arvoisa rouva puhemies täällä ministeri virolainen totesi ettei kannata vastakkainasettelua minä en myöskään kannata enkä ole asettanut vastakkain finnfundia ja kansalaisjärjestöjä vaan pikemminkin näen niiden kulkevan rinnakkain kptn jäsenenä en missään tapauksessa tällaiseen lähtisi ollenkaan ehkä enemmän puhun tästä yhdenvertaisuudesta ja siitä kun kuitenkin meillä on yhteinen näkemys tästä tason nostamisesta ja ministeri virolainenkin on hyvin sitoutunut tason nostamiseen ja on paljon käyty keskustelua kun se ei nyt näy tässä talousarvioesityksessä kansalaisjärjestöjen osalta niin se minua tässä vähän harmittaa ja se ei varmaan ole mitenkään miten nyt sanoisi kauniisti aina välillä voi joku asia harmittaa mutta silti en tästä nyt riitaa rakenna vaan yhdyn edustaja biaudetn näkemykseen ja kristillisdemokraatit kyllä ovat tätä tiekarttaa yhdessä suunnittelemassa jotta tähän hyvään tulokseen päästään niin kuin ruotsi on päässyt

vielä koulutukseen minun ensimmäinen kysymykseni ei kohdistunut koulutusvientiin se on toki tärkeä asia mutta minä puhun tästä oppimisen kriisistä ja sen taustasyistä ja ratkaisuista joista nyt on viime aikoina ruvettu kovasti puhumaan elokuussa kaksituhattakahdeksantoista valmistunut selvitys totesi ykskantaan että suomella olisi paljon annettavaa opetusalalla ja esitti suomen kansainvälisen roolin vahvistamista jatkossa eli siis vähän vahvemmaksi kärkiteemaksi vielä tämä sivistys ja koulutus koska se on ihan olennainen asia opetuksen laatuun voidaan kuten tiedämme vaikuttaa esimerkiksi opettajien koulutuksella opettajien määrän lisäämisellä niin että opetusryhmiä voidaan pienentää ja laadukkaammilla opetusmateriaaleilla ja oppimistulosten seurannalla tämä kokonaisuus varmaan olisi sellainen johon meidän oikeasti kannattaisi jatkossa vähän syvemmin paneutua ja ja vahvistaa vahvistaa vielä tätä koulutuksen roolia
rouva puhemies palaisin vielä tähän iranin kaupan tilanteeseen johon ministeri virolainen täällä kiinnitti huomiota ihan ansiokkaasti siellä on tosiaan suomalaisia yrityksiä jotka ovat suurissa vaikeuksissa ja ne eivät tiedä mistä mistä heinäkasasta ne syövät iranin kaupasta vai yhdysvaltojen kaupasta jos jos iranin kaupasta niin yhdysvallat asettaa heidät boikottiin tämä on aika aika hankala tilanne mutta minä kysyn tämän osalta sellaisesta yksityiskohdasta että näin sellaisen tiedon että näillä suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus hankkia kompensaatiota korvauksia niistä menetyksistä joita ne nyt tässä kaupassa menettävät onko tämä nyt etenemässä johonkin suuntaan

suuntaan ja myös aktiivisuus osallistua eduskunnan tärkeään valiokuntatyöhön siitä kiitos kyllä eduskunnan kollegoille myös valiokunnassa täällä aikaisemmin joku edustajista puhui tästä eu puheenjohtajuuskauden yhteisestä agendasta että millä tavalla tasavallassa ei vain hallitus vaan koko eduskunta voisi rakentaa tällaista yhteistä suomalaista tavoitetta sinivalkoisia tavoitteita eun puheenjohtajuuskaudelle siitä kuulisin vielä ulkoministeriltä ja kehitysyhteistyöministeriltä mielelläni lisää ottaisin sitten vielä esiin tämän asevientiasian joka joka hallituksessakin on linjattu nyt näitten kansainvälisten kriisien kautta uudella tavalla herra ulkoministeri miten

suomi on sitoutunut hoitamaan asevientiasioissa niidenkin maiden kanssa jonneka enää ei uusia aselupa anneta suomen puolelta varmistetaan ja viimeisenä kysymyksenä edellisen kysymykseni uudistaisin nämä sirpalemaiset

arvoisa rouva puhemies kehitysyhteistyön keskeisimpänä päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä ihmisoikeuksien toteutuminen pidän hyvänä että panostamme myös rahallisesti tulevana vuonna tätä vuotta enemmän kehitysyhteistyöhön kun nämä rahat menevät oikeaan kohteeseen ne tulevat moninkertaisesti takaisin pidän hyvänä myös että eduskunta myöntää ulkoministeriölle radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään sataviisikymmentätuhatta euroa eduskunnan niin sanotusta jakovarasta mikä kohdistuu muuttoliikkeen lähtöalueille tätä työtä on tehty jo vuodesta kaksituhattakuusitoista ja se on tuottanut erinomaisia tuloksia on kuitenkin muistettava että koska suomi elää edelleen velaksi niin myös kehitysyhteistyön määrärahataso on suhteutettava suomen talouden tilaan emme voi koko maailmaa pelastaa vaikka mielestäni ehkä niin haluaisimmekin vai mitä arvoisa ministeri

puhemies kyllä meillä suomessa on ainakin omasta mielestään viisaita virkamiehiä ja ministereitä kun meillä tämä paljon puhuttu maahanmuuttosopimus ei merkitse yhtään mitään mutta useissa euroopan maissa se suoralta kädeltä torjutaan ja muutamassa muussa se on on aiheuttanut hallituskriisin ja jopa hallituksen kaatumisen monetkin parlamentit saavat siitä äänestää muttei suinkaan suomen eduskunta ja monessa maassa ollaan huolissaan sen sopimuksen vaikutuksista muun muassa lehdistönvapauden kannalta sopimus ei tuota yhtenäistä linjaa globaalisti näissä maahanmuuttokysymyksissä ei edes eun tasolla silti angela merkel julistaa että sopimusta täytyy noudattaa myös niiden jotka eivät siihen ole sitoutuneet sopimusta jolla ei ole mitään merkitystä tai vaikutusta suomen ulkoministeriön virkamiesten mielestä arvoisa ulkoministeri älkää nyt syöttäkö eduskunnalle aivan näin paksua pajunköyttä me kaikki ymmärrämme ettei asia ole näin yksinkertainen kertokaa miksi tämän sopimuksen saaminen läpi on teille ja virkamieskunnalle niin tärkeä mitä te saatte siitä

arvoisa rouva puhemies aloitan tästä edustaja kanervan rauhanvälityksestä tämä on hyvä idea itse asiassa meillä on molemmilla meillä ja ruotsilla nyt tämä jemen asia meillä on ollut näitä raiteiden yksi piste viisi ja kaksi keskusteluja on fasilitoitu korealaisia ja muita tämä on erittäin hyvä idea että kootaan vaikkapa poolataan ja tehdään yhdessä tämähän on täysin avoin mutta tämä on hyvä asia mitä sitten tulee afganistaniin mistä edustaja biaudet kysyi niin tapasin nato nato kokouksen yhteydessä ulkoministereitä ja

sain aika aika ajankohtaista tietoa siellä afganistanissa

sellaisia tuotteita jotka ovat edustaneet suht suoraa tappavaa voimaa vaan enemmän suojaterästä ja muuta muuta tämäntyyppistä tämä siirtolaiskompakti saa tänään huipennuksensa huipennuksensa new yorkissa ja se asia on sitä myöten loppuun käsitelty eli kansainvälisessä yhteisössä ykn yleiskokouksessa tämä menee päätökseen ja siellä sitten kukin hallitus päättää miten siellä maat tässä on niin paljon ollut väärää tietoa että se ei oikene tässä minuutissa eikä kahdessa mutta edustaja mäkelä minä en saa siitä yhtään mitään muuta kuin hyvän mielen koska teen työni niin hyvin kuin osaan enkä pelkää ketään enkä alistu minkään näköiselle painostukselle enkä väärien tietojen levittämiselle en ole sitä tehnyt koskaan on sitten kysymys kristillisestä vakaumuksesta tai tästä jossa puolustetaan myös

konkreettisista askeleista nolla pilkku seitsemän tavoitteen saavuttamiseksi en usko että parlamentaarinen työryhmä on siihen oikea vaan vaan valistustyötä pitää jatkaa eri puolueiden johdon kera meidän ministeriön virkamiehet ovat ilmoittaneet että he ovat valmiina avaamaan niitä laskelmia minä uskon myös siihen sanaan niin kuin täällä on tullut rkpltä ja kdltä jo tänään vihreiltäkin että he ovat sitoutuneita tähän tiekartan tekemiseen ja minä luotan siihen että me olemme tässä poliittisessa järjestelmässä yleensä tottuneet siihen että kun jotain sovitaan niin se myös pidetään edustaja sarkkinen korostitte politiikkajohdonmukaisuutta se on todellakin tärkeää ja kun olitte huolissanne siitä miten muut hallinnonalat sitoutuvat sitoutuvat näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin niin eiköhän se tämän kestävän kehityksen budjetoinnin kautta se on ehkä se ensiaskel mutta myös sitten se kun omassa toiminnassa aina katsotaan että varmasti saavutetaan ne agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteet edustaja paloniemi ehkä vastasin aiemmin vähän epäselvästi nimittäin oppimisen kriisiin ratkaisuja haetaan nimenomaisesti tämän meidän yhteisen projektimme kautta missä on ulkoministeriö opetusministeriö opetushallitus ja eri eri sidosryhmien toimijoita ja siihen on eräs suurlähettilästaustainen ihminenkin otettu projektin vetäjäksi eli siitä valmista on on tulossa

vielä konkreettinen kysymys edustaja salolaiselta tästä kompensaatiosta en ole ollut sellaisissa pöydissä mistä siitä oltaisiin keskusteltu en tiedä liittyykö se tähän väliaikaiseen tilapäiseen rahoitusmekanismiin ja olisiko se se mahdollisuus mutta mutta kyllä ne ovat ennen kaikkea niiden yritysten omia päätöksiä että jäädäkö markkinoille vai vai tullako pois ja meillä on jo esimerkkejä että esimerkiksi ranskan total öljy yhtiö on jo pakannut laitteensa sieltä

esitellään liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmekymmentäyksi keskustelu alkaa edustaja eestilä esittelypuheenvuoro olkaa hyvä jonka jälkeen ministeri berner käyttää puheenvuoron

arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintäministeriön määrärahat ovat noin kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa joista noin puolet käytetään liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen ja vajaa viidennes viestintäpalveluihin ja verkkoihin talousarvioesitykseen sisältyy myös toimenpiteitä kansallisen energia ja ilmastostrategian toteuttamiseksi näitä ovat muun muassa sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatukeen ja konversioihin kaasu ja etanolikäyttöiseksi tarkoitettu kuuden miljoonan euron tuki sekä junaliikenteen ostoihin esitetty kahden miljoonan euron lisäys myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa jatketaan siihen osoitetaan yhteensä seitsemän miljoonaa euroa arvoisa puhemies perusväylänpitoon esitetään noin yksi pilkku nolla neljä miljardia euroa josta on tarkoitus käyttää tienpitoon viisisataakuusikymmentäyhdeksän miljoonaa radanpitoon kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa ja vesiväyliin sataneljä miljoonaa euroa kun juuri voimaan tulleen lisäbudjettirahoituksen käyttö jää suurelta osin ensi vuoden puolelle nousee perusväylänpidon rahoitus käytännössä noin yksi pilkku nolla yhdeksän miljardiin euroon rahoitustaso jää kuitenkin noin kolmesataa miljoonaa euroa kuluvaa vuotta pienemmäksi koska kolmivuotinen korjausvelkaohjelma ja ja siihen liittynyt lisärahoitus päättyvät suomen liikenneverkossa on arvioitu olevan kahden pilkku viiden miljardin euron velka noin sadan miljoonan euron vuosivauhdilla edennyt korjausvelan kasvu saatiin lisärahoituksella pysähtymään mutta jos rahoitustaso jää jatkossakin vuoden tasolle korjausvelan määrän arvioidaan kasvavan nopeasti valiokunta katsoo että hallituksella on oltava valmiutta arvioida perusväylänpidon rahoitustarpeita jo jo vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lisätalousarviossa minkä lisäksi on välttämätöntä että seuraavassa hallitusohjelmassa ja julkisen talouden suunnitelmassa varmistetaan perusväylänpidon riittävä rahoitus valokunta lisää perusväylänpidon rahoitukseen kaksikymmentäviisi pilkku kolme miljoonaa euroa jolloin perusväylänpitoon on ensi vuonna käytettävissä yhteensä noin yksi pilkku yksi miljardia euroa hankkeiden kustannusarviot vaihtelevat viidestäkymmenestätuhannesta eurosta viiteen pilkku seitsemäänkymmeneenviiteen miljoonaan valiokunta kiinnittää huomiota myös rataverkon kuntoon johon kohdistuu noin yhden miljardin euron korjausvelka muun muassa turvalaitejärjestelmät ovat monin osin vanhoja ja elinkaarensa päässä mikä on omiaan hidastamaan liikenteen toimivuutta ja lisäämään junaliikenteen myöhästymisiä valiokunta kiirehtii myös tasoristeysten turvallisuuden parantamista sillä valtion rataverkolla on on edelleen lähes kaksituhatta vartioimatonta tasoristeystä valiokunta on tyytyväinen että liikenne ja vistintäministeriö on antanut marraskuussa asetuksen maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta asetuksen mukaisesti kaikkiin maakuntakeskuksiin ulottuu maanteiden ja rautateiden valtakunnallinen pääväylä jota pidetään hyvässä kunnossa läpi vuoden valtionavustusta yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen esitetään korotettavaksi neljällä miljoonalla eurolla jolloin määräraha nousee arvoisa puhemies valiokunta pitää raideyhteyksien kehittämistä erittäin tärkeänä muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja korostaa turun ja pääradan kehittämistarpeiden rinnalla myös itäradan eli itä suomeen suuntautuvien nopeiden ratojen merkitystä sekä alueellisen kehityksen että venäjälle suuntautuvien raideyhteyksien parantamiseksi valiokunta pitää niin ikään välttämättömänä että infrahankkeiden rahoitusta kehitetään ja löydetään myös uusia malleja sillä valtion budjettirahoitus ei riitä kaikkiin niihin kehittämishankkeisiin jotka ovat muun muassa liikenteen sujuvuuden elinkeinoelämän kuljetusten ja työllisyyden kannalta perusteltuja uusien kehittämishankkeiden osalta valiokunta korostaa teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttämien kuljetusketjujen toimivuutta valiokunta nostaa esille erityisesti ylivieska iisalmi radan sähköistyksen rata palvelee raskasta liikennettä ja sen käytön arvioidaan edelleen kasvavan muun muassa metsä ja kaivosteollisuuden kuljetusten takia valiokunta kiinnittää myös huomiota kyberturvallisuuskeskuksen rahoituksen riittävyyteen toistaiseksi resurssit eivät ole olleet riittävällä tasolla mutta talousarvioesitykseen sisältyy nyt kehyspäätöksen mukainen kahden miljoonan euron määrärahakorotus

paikallisen liikenteen ostoihin sekä suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen arvoisa puhemies saadun selvityksen mukaan laajakaistan saatavuus ulottuu noin kahdeksaankymmeneenkolmeentuhanteen kotitalouteen kun hankkeen tavoitteena oli laajakaistan ulottaminen sataankolmeenkymmeneentuhanteen kotitalouteen hankkeet ovat edenneet ennakoitua hitaammin valiokunta pitää tärkeänä että jatkossa selvitetään vielä mahdollisuudet tukea niitä laajakaistahankkeita jotka ovat joutuneet kohtuuttoman suuriin taloudellisiin vaikeuksiin arvoisa puhemies kiitän ministeriä jaoston jäseniä ja parlamentaarisen liikennetyöryhmän jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja myös siitä että liikenteen merkitys nähdään tänä päivänä ei pelkästään liikkumisena taloudellisia investointeja johdattavana eli liikenteellä on suuri merkitys siinä miten suomi makaa ja elää tulevaisuudessa
ministeri berner viisi minuuttia olkaa

hyvä rouva puhemies liikenne ja viestintäministeriön talousarvioesityksen loppusumma on noin kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa josta valtaosa eli yksi pilkku kuusi miljardia kohdistuu väylien ylläpitoon ja kehittämiseen perusväylänpidon tavoitteena on valtion väyläomaisuuden säilyttäminen liikennöitävässä tämä on tärkeää niin kansalaisten jokapäiväisen liikkumisen kuin elinkeinoelämän tarpeiden kannalta perusväylänpidon rahoitus on ensi vuonna hieman yli miljardi euroa vaikka hallitusohjelman mukainen kärkihankerahoitus näin vaalivuonna päättyykin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista summa sisältää sata miljoonaa euroa korjausvelan vähentämiseen osoitetusta rahoituksesta

jälleen kääntyä kasvuun vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvio sisältää myös budjettiriihessä sovitun lisärahoituksen yhdessä kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa päätettyjen lisäysten kanssa kyseessä on tärkeä panostus väyläverkkoihin ja turvallisuuteen tämä kuudenkymmenenviiden miljoonan euron paketti kohdennetaan muun muassa seuraaviin tarkoituksiin siltojen korjaukseen runsas kuusitoista miljoonaa euroa kolme miljoonaa euroa liikenneturvallisuustyöhön johon siten on käytettävissä yhteensä yhdeksän pilkku yksi miljoonaa euroa teiden talvikunnossapidon parantamiseen ja kelirikon hoitoon kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen kymmenen miljoonaa euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon neljä miljoonaa euroa valiokunta on omassa mietinnössään esittänyt että momentille lisätään runsaat kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa perusparannushankkeisiin maan kaikkiin osiin kiitän lämpimästi valiokuntaa näistä lisäyksistä arvoisa puhemies valiokunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota rataverkon kuntoon ja raideyhteyksien kehittämiseen aiempina vuosina päätetyillä määrärahoilla on käynnissä useita suuria ratojen ratojen perusparannushankkeita talousarvioon sisältyy myös miljoonan euron lisäys pääradan hankesuunnitteluun liikenteen suurten infrahankkeiden rahoituksen niukkuus on herättänyt keskustelua jo pitkään ongelmaan pyritään löytämään valiokunnankin toivomia uusia malleja joista yksi voisi olla eri osapuolten muodostama hankeyhtiö

vuoden kaksituhattakahdeksantoista toisessa talousarviossa kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin osoitettiin kolmen pilkku viiden miljoonan euron määräraha ja sama summa on myös vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarviossa joukkoliikenteen palveluiden ostoihin käytetään vuonna kaksituhattayhdeksäntoista yhteensä kuusikymmentäviisi pilkku viisi miljoonaa euroa tästä junaliikenteen ostoihin kohdennetaan noin kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa maaseudun peruspalveluluonteisen joukkoliikenteen sekä seudullisen liikenteen hankintoihin käytetään samoin runsas kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa joukkoliikenteen kehittämiseen mal aiesopimuksen mukaisesti tai muilla toimin sitoutuneille kaupunkiseuduille osoitettava tuki on noin miljoonaa euroa ensi vuoden budjetissa kansallisen ilmastopolitiikan tavoitteita edistetään tukemalla raideliikenteen ostoja sekä kehittämällä suurten kaupunkien joukkoliikennettä viimeksi mainittu tähtää varsinkin liikenteen digitalisaation ja uusien palveluiden edistämiseen näihin toimiin on yhteensä varattu viisi pilkku viisi miljoonaa euroa josta kolme pilkku viisi miljoonaa euroa käytetään joukkoliikenteeseen ja kaksi miljoonaa euroa junaliikenteen ostoihin arvoisa puhemies tässä keskeiset asiat liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalta ja pääluokasta määrärahojen vaikuttavuuden suhteen liikenne ja kokoaan huomattavasti merkittävämpi sillä tämä lähes kolmen miljardin euron pääluokka luo toimintaedellytyksiä koko yhteiskunnalle kyseessä on hallituksen viimeinen talousarvio joka jatkaa samalla tulevaisuuteen katsovalla linjalla kuten aikaisempina vuosina kiitos

arvoisa puhemies tämä hallitus on aikanaan aikanaan tehnyt paljon hyvää työtä ja ja paljon on hyvää jälkeä tullut mutta tietysti jotain korjattavaakin on yksi näistä korjattavista asioista on on se että tämän parlamentaarisen ryhmän rahoitusta ei ihan saatu kasaan seuraavalle vuodelle vuodelle

katsoo opposition tekemiä ehdotuksia eri hankkeista niin hankkeita toki riittää mutta pohja on pois jos ei ole edes varjobudjetissa rahoitusta niille

tarvitsisi tehdä vielä töitä itse olen kovastikin hakemassa vielä seuraavalle vuodelle rahoitusta että saadaan se parlamentaarisen ryhmän rahoitusvaje kasaan oletteko tässä yhteistyössä haetaanko tämä raha vielä yhdessä

rahoituksesta jossa tämä hallitus osoitti esimerkillisyyttä niin kuin tuossa ministerin puheenvuorossa kuultiin lähes miljardi euroa pistettiin ja se on semmoinen verisuoni suomessa joka antaa mahdollisuuden kaikille alueille ja maakunnille kehittymiseen liikenneväylissä toinen iso ja merkittävä asia oli parlamentaarisen työryhmän aikaansaama yhteinen näkemys kahdentoista vuoden investoinneista ja investointisuunnitelmasta toivon että tällä hallituskaudella päästään tekemään siitä vielä pohjaesitys tulevia hallituskausia varten työryhmä teki hyvää yhteistyötä ja saavutti parlamentaarisen yhteisymmärryksen tällä viikolla on muissakin asioissa todettu että vain parlamentaarisesti yhteisesti sovituilla asioilla on mahdollisuus mennä yli hallituskausien eteenpäin

arvoisa rouva puhemies hallitus on tällä eduskuntakaudella panostanut esimerkillisellä tavalla väylänpitoon ja kuten kuulimme lähes miljardi euroa erityyppisiin hankkeisiin on tietysti harmi ettei tulevalle vuodelle saatu sitä kolmeasataa miljoonaa jota parlamentaarinen liikennejärjestelmätyöryhmä suositti mutta siltä osin siis tehtävää riittää toivottavasti rahoitusta saadaan paremmaksi on kuitenkin hyvä että ministeri on tehnyt hyvän esityksen ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto ja valiokunta ovat sitä jalostaneet on saatu kuitenkin perusparannushankkeisiin vähän lisää rahaa ja hankkeet etenevät ja ja tältä osin työt maanteillä jatkuvat parlamentaarisen suositus tulisi jatkossa kyllä huomioida sitä me todellakin toivomme ja sen eteen olemme valmiit tekemään töitä parista yksityiskohdasta vielä kysyisin kyberturvallisuuskeskus ja sen rahoitus se tarvitsisi käsittääkseni vieläkin enemmän rahaa kuin sen kaksi miljoonaa joka tässä juuri lisättiin ja kuinka voisimme edistää vielä näitä laajakaistahankkeita jotta mahdollisimman moni suomalainen sellaisen saa ja jos puhemies sallii vielä yhden lauseen niin kysyn mitä kuuluu myttiönmäen mutkalle joko se saataisiin kuntoon

puhemies toki tähän edelliseen puheenvuoroon viitaten olisi ollut toivottavaa että ne työt olisi tehty nyt sen osalta että tuo parlamentaarisesti päätetty kustannussumma olisi toteutunut nythän korjausvelka kääntyy kasvuun jälleen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista mikä on kyllä murheellista ottaen huomioon sen että että vaikka tässä perusväylänpitoon on laitettu isoja summia miljardista puhutaan niin tosiasiassa investointivelkaa on kertynyt aiempiin hallituskausiin nähden miljardia liikenteen kokonaismerkitys tässä budjetissa laskee toimivat väylät ovat kuitenkin meidän suomen toimivuuden ja elinvoiman takaaja ja sen sen vuoksi väylien kunto ja niitten toimivuus vaikuttavat myöskin moneen kysyisin ministeriltä miten tässä pääsi käymään näin että perusväylänpitoon tarkoitetut parlamentaariset rahat jäivät uupumaan ensi vuoden budjetista

valtiovarainvaliokunta on jakanut niin sanotut joulurahat joista suurimmat määrärahalisäykset tulivat liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen tämä on tietysti hyvä asia jos tiehankkeet asetetaan osumiksi kartalle näyttää se ikään kuin haulikolla olisi ammuttu valitettavasti vaan yksikään hauli ei osunut omaan kotikuntaani vaikka sielläkin olisi ollut kipeää tarvetta vähäiset määrärahat on mielestäni järkevä käyttää suunnitelmallisesti ehkä tässäkin on harkintaa tarkasti käytetty kysyisin arvoisa liikenneministeri kuinka suuressa roolissa arvioitte poliittisen harkinnan olevan suhteessa tiestön tarpeisiin näissä hankevalinnoissa

arvoisa puhemies tiedämme että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä liikenteen päästöjen vähentäminen on avainasemassa siksi meidän täytyykin panostaa ennen kaikkea raideliikenteen lisäämiseen ja se että junaliikenteestä tulisi kilpailukykyinen suhteessa niin henkilöautoihin kuin kotimaan lentoliikenteeseen on on tärkeä tavoite on äärimmäisen hyvä että pystyisimme nopeuttamaan meidän junayhteyksiämme kaupunkien välillä erityisesti haluan nostaa tässä esiin itäradan jos me saisimme kolmen tunnin junayhteyden joensuun kuopion suuntaan niin se olisi todellinen vaihtoehto lentämiselle

arvoisa rouva puhemies oli ilahduttavaa

puheenjohtajan käyttämä otti myös nimenomaan raideliikenteen korjaushankkeet keskiöön nyt kuitenkin haluaisin kysyä siitä kun me monesti kun olemme kuluttajia aina moitimme sitten vrää ja vrn toimintaa että taas oli vr myöhässä ja vr sitä ja vr tätä kuitenkin me tiedämme että hyvin paljon liikenteen myöhästymisestä johtuu turva ja ohjauslaitteitten vanhanaikaisuudesta ja toimintakyvyttömyydestä kysyisin ministeriltä olisiko nyt vielä mahdollisuutta tässä tämän hallituskauden aikanakin koordinoida sitä mihinkä kohdistetaan sellaisia tarpeellisia rahoja varsinkin kun meillä päärataliikenteen sujuvuutta halutaan edistää ja kun ten t

puhemies todella korjausvelkojen lisäksi liikennesektorilla on tällä vaalikaudella todella tekemisen meininki todella mittavia uudistuksia on laitettu liikkeelle voi olla jotain pientä korjattavaa mutta suuri kuva on erittäin erittäin hyvä se mitä me emme ole saaneet riittävästi aikaan on rahoitus ja tässä minä kyllä suoraan sanottuna katson valtiovarainministeriön patavanhoillisia virkamiehiä siellä ei ole vieläkään pystytty uudistamaan sitä rahoitusta siellä käsitellään käyttömenoja ja kannattavia suurin piirtein samalla tavalla ei ole suomessa niin pientä kuntaa etteikö se erottaisi investointimenot ja käyttömenot toisistaan me tarvitsemme välttämättä uusia välineitä jotta voimme eu rahaa ja eläkerahaa hyödyntää jotta voimme parantaa suomalaista liikenneverkkojärjestelmää liikenteellä ole ollut niin suurta merkitystä ihmisten asumisen ja yrittämisen kannalta kuin tänä päivänä miten näette ministeri berner joko saamme valtiovarainministeriöön liikettä näissä asioissa
arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos puheenjohtaja

eestilälle jaoston puheenjohtajalle joka on toiminut erittäin tasapuolisesti ja ripeästi kahteen asiaan haluan kiinnittää huomiota päärata tarkoittaa helsinki tornio väliä ei ainoastaan helsinki tamperetta sitä koko väliä pitää kehittää toinen asia on se että tuossa mietinnössä otamme kantaa tähän ylivieska iisalmi radan sähköistykseen se on äärimmäisen se on päätetty tehdä jo kaksituhattaneljätoista mutta sitä ei vain ole toteutettu nyt kun kaksituhattaseitsemäntoista helsinki oulu väli on kaksisataa kilometriä tunnissa sinne eivät sovi nämä raskaat pellettijunat enää on täysin välttämätöntä että tämän vuoden kaksituhattakuusitoista selvityksen mukaan me sähköistämme ensi vaalikaudella ylivieska iisalmi välin ja kierrätämme kaivosteollisuuden

rouva puhemies kun liittyen nopeisiin junayhteyksiin katsoo mitä tehdään muissa pohjoismaissa siellä puhutaan ruotsin ja tanskan välisistä erittäin nopeista yhteyksistä nyt onneksi suomessa on alettu puhumaan myöskin aika paljon näistä kolmesta nopeasta ratayhteydestä nythän tietysti täytyy miettiä sitä miten me saisimme ne pääomitettua mahdollisimman nopeasti niin ettei ole kysymys kymmenien vuosien hankkeista vaan muutamien vuosien hankkeista silloin täytyy tietysti miettiä myöskin sitä miten vr jakautuu eri yhtiöihin ja miten raiteille saadaan kenties sekä yksityistä että julkista pääomaa missä vaiheessa ja tilanteessa nyt on tämä niin sanottu perusrakenteen luominen siinä että saadaan erilaisia pääomia nopeasti vaikka tätä pääratapuolta tietysti itse ajan

arvoisa puhemies liikenneverkko ja sen kunto ovat ratkaiseva tekijä kasvun kannalta yhdyn niihin näkemyksiin joissa on korostettu sitä että tämän vaalikauden aikana tähän korjausvelkaan on pystytty osoittamaan merkittävästi

tässä mietinnössä valtiovarainvaliokunta ei kyennyt osoittamaan tämän enempää rahaa liikenneverkkoon tai korjausvelkaan niin kuin tämä parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä ehdottaa johtuu siitä että eduskunta on keväällä hyväksynyt kehyksen eikä valtiovarainvaliokunnalla ole mahdollisuuksia lähteä tekemään sellaisia säästöpäätöksiä jotta tämä olisi mahdollista sen tähden minusta tässä keskustelussa kannattaa keskittyä siihen mitenkä saamme syntymään hankeyhtiön

potti tähän korjausvelan lyhentämiseen loppui eli hallitus hyytyi ennen kuin siihen olisi ollut syytä ja toinen ikävä asia on että tätä hankeyhtiötä tai vastaavaa uutta rahoitusmallia näille suurille hankkeille ei ole löydetty näihin pitää päästä muuten tämä meidän yhteinen omaisuutemme väylästö ajautuu sellaiseen tilaan että remontit tulevat maksamaan kohtuuttoman paljon onnettomuudet lisääntyvät ja elinkeinoelämä kärsii samoin kuin ihmisetkin eli tällä on kiire ja seuraavan hallituksen ohjelmaan se tulee saada

on ikävää että tämä maan yksi tärkeimmistä jäi pois edelleen totean että tämä laajakaistahanke on kyllä pahasti kesken ja siellä ovat monet kunnat ahdingossa siihen toivoisin nopeita

edustaja ronkaisen tavoin ihmettelen valiokunnan jakotapaa ja mitä hän ajattelee siitä nimittäin siis omaan maakuntaani etelä savoon oli valiokunta päättänyt antaa puoli miljoonaa euroa harjunmaan luusniemen tien parantamiseen joka on pari vuotta sitten ojitettu ja sorastettu eikä kelirikkokaan ei ole tällä tiellä ollut mikään tämä tie ei ole ely keskuksen maakuntaliiton eikä kuntien listoilla ja olemme kuitenkin maakuntahallituksen pöydän ääressä käyneet läpi kaikki yhteiset tavoitteet ja ja ne ovat kaikkien tiedossa mutta kenenkään virallisten toimijoitten tiedossa ei ole mitään erityisiä liikenteellisiä perusteita sille että tämä tie pitäisi nopeasti korjata mutta sellaisia perusteita voi olla että tie sattuu lienee olemaan erään sinisen vaikuttajan mökkitie ja mielestäni tällainen rahan jakaminen on kyllä moraalitonta

puhemies kiitän ministeri berneriä kahden liikennetyöryhmän ansiokkaasta johtamisesta se työ on varmasti ollut haastavaa meidät kansanedustajat tuntien tässä budjetissa on on paljon hyviä pieniä asioita kuten kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja myös se on erittäin tärkeää että me pääsemme kaksitoista vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun suomessa se on varmasti kaikkien etu tämän työryhmätyön aikana vihreät kiinnittivät huomiota siihen että liikenteen päästövähennystavoitteita joudutaan todennäköisesti tarkistamaan vielä uudelleen aika nopeastikin sen jälkeen on tullut uutta tietoa muun muassa kansainväliseltä ilmastopaneelilta ja lvmstäkin on esitetty erilaisia vaihtoehtoja miten liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää toki osa politiikasta on nämä asiat ehtinyt jo ampua alas siitä huolimatta että yleisesti kyllä hymistelemme sen puolesta että päästöjä olisi vähennettävä kysyisin ministeri berner teiltä miten te näette tästä eteenpäin lvmn mahdollisuuden kirittää myös suomen seuraavaa hallitusta liikenteen päästövähennysten edistäjänä
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin pitää kiittää hallitusta siitä että se sijoitti tähän korjausvelkaan tuntuvasti rahaa ja ja korjausvelkaa on koska kaikki mikä on tehty ja korjattu on aina eteenpäin se että ehkä ensi vuodelle ei tullut niin paljon rahaa johtuu tietenkin siitä että rahaa ei ole ollut mutta on tärkeää että tätä on hoidettu mutta tähän työryhmätyöhön jäin miettimään sitä olisiko tarpeen kerätä yhteen meidän elinkeinoelämän edustajia eri puolilta suomea ja edustaja ja ruveta tekemään semmoista pitkäjänteistä suunnitelmaa mitenkä liikennejärjestelyt niin rautatiet maantiet vesiliikenne kuin lentoliikenne jotta se palvelisi meidän elinkeinoelämää mahdollisimman tehokkaasti ja nämä elinkeinoelämän yrittäjät uskoisivat oman alueensa menestykseen ja tulevaisuuteen verotuloja sitä kautta ja saadaan maksettua ne tieremontit
arvoisa rouva puhemies on todellakin kiistämättömät saavutukset hallituksella siinä että lähes miljardilla on korjattu näitä perusväyliä ja nyt se projekti on sitten loppumassa tosiaankin tulevaisuudessakin täytyisi olla vähintäänkin se kolmesataa miljoonaa niin kuin parlamentaarinen työryhmä on laatinut tavoitteeksi mutta miten päästään perustamaan väyläyhtiötä ja saadaan nimenomaan budjetin ulkopuolista rahoitusta näihin meidän suuriin hankkeisiin kuten päärataan sehän on selvä niin kuin wallin tässä mainitsi että että pitäisi tornioon asti koko päärata korjata mutta sekin helpottaa jos me saamme myös tämän lähiliikenteen elikkä tampere helsinki välin parannetuksi ja mahdollisesti sen tunnin junan mutta se ei pelkästään budjettirahoituksella onnistu meillä on myös tiehankkeita valtatie kolmonen ja hämeenkyrön ohitustie nämä ovat kaikki sellaisia hankkeita joihin pitäisi myös olla tulevaisuudessa rahaa eli kyllä me peräänkuulutamme tässä nimenomaan tämän väyläyhtiön toimintaa kysyisin vielä kuitenkin ministeriltä tästä laajakaistasta miten me saamme todellakin toimivan infran myös maaseudulle moniin paikkoihin sieltä elinkeinoelämä suorastaan huutaa että pitäisi saada toimivammaksi nämä tietoliikenneyhteydet
arvoisa puhemies pääradan kapasiteetti ja kunto eivät nyt vastaa tämän päivän saati tulevaisuuden vaatimuksiin paras tapa korjata akuutti tilanne ja ratkaista asia kestävästi on parantaa pääradan liikennöintiä ja rakentaa

budjettiesityksessä positiivista on helsinki tampere välin alle tunnin junan suunnitteluun ja valmisteluun varattu miljoonan euron määräraha suunnittelu olisi saatava ripeästi maaliin jotta rakentamisvaiheeseen päästään erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin on syytä suhtautua avoimesti ja niitä selvittää myös eu rahoitus on meidän nyt onnistuttava hyödyntämään kysyisin tässä ministerin näkemystä näihin erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin ja siihen miten nyt päästäisiin mahdollisimman ripeästi eteenpäin tässä koko suomen kannalta vaikuttavimmassa ja tärkeimmässä suuren mittakaavan raidehankkeessa

pitää esittää ministeri bernerille kyllä kiitokset te olette toimikautenne aikana uudistanut ja kehittänyt tätä liikennesektoria enemmän kuin kukaan edeltäjänne uskallan näin sanoa

korjausvelan pienentämisestä tästä on puhuttu varmaan parinkymmenen vuoden ajan että pitäisi alkaa kuromaan sitä kiinni mutta nyt tällä kaudella sitä on miljardilla eurolla kurottu kiinni ja on hienoa että myöskin oppositio antaa tunnustuksia ja tuen hallitukselle sehän on valtavan hieno saavutus totta kai pitää jatkaa ja pitää saada myöskin tuleviin budjetteihin rahaa jotta nämä pystytään hoitamaan

täytyy muistuttaa nyt hallituspuolueen jäsentä siitä että perusväylänpidon parlamentaarinen työryhmä

työskenteli ja teki nämä päätökset jo edellisellä hallituskaudella ministeri kyllösen aikana ja siitä toki nykyiselle hallitukselle ja ministerille kiitokset että tämän parlamentaarisen työryhmän tahtotilan mukaisesti on toimittu ja ylipäätänsäkin kiitokset siitä että liikennesektorilla ja liikennepuolella ollaan ymmärretty se miten tärkeää parlamentaarinen ja yhteinen osallistuminen ovat pitkäjänteisen toteutumisen kannalta jotta hallituskausista huolimatta pystytään ehkä vaikuttamaan niihin hankekohtaisiin rahoituksiin tai tai suunnitteluihin siten että ne hillitsevät kustannuksia se on ehdottomasti positiivista nyt olemme liikenneverkkotyöryhmässä juuri

saaneet raamit

arvoisa puhemies sinänsä edustaja kymäläinen on oikeassa että tässä on kahden kauden aikana kolme parlamentaarista ryhmää joista yksi oli viime kaudella kaikilla on ollut oma tärkeä merkityksensä ja tämä on ikään kuin jatkumo jota ollaan seurattu ja nyt tosiaan on saatu tämä kaksitoista vuotinen suunnitelma sinne sinne pohjalle mikä on pitkäaikainen pitkäaikainen ja järkevä järkevä päätös aikaisemmassa puheenvuorossa edustaja kymäläinen nosti esille sen väitteen että nyt korjausvelka lähtee taas kasvuun kuitenkin aikaisemmissa budjettipäätöksissä on tullut jokin summa pohjalle ja nyt näissä niin sanotuissa joululahjarahoissa on toinen summa ja ollaan kohtalaisen lähellä uskoakseni sitä pistettä että se korjausvelka ei kasva tässä ajattelumallissa perää vai ei
arvoisa

rouva puhemies tosiasia on että väylärahoitus tarvitsee totaalisen uudistuksen tulevaisuudessa etenkään isoja väylähankkeita ei pystytä toteuttamaan normaalin budjettirahoituksen kautta mikäli emme halua ottaa jatkuvasti lisää velkaa ja sitä me emme halua tällä kaudella on satsattu historiallisen paljon olemassa olevan perusväylästömme kunnostukseen se on ollut hyvä valinta sillä liikenneväylästömme korjausvelka on näistäkin satsauksista huolimatta edelleen liian suuri nyt

kautta on korjaushankkeita joka puolella suomea hyvä niin ja korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä me olemme huolissamme aidosti huolissamme kaikenasteisista teistä myös yksityistiet tulee pystyä pitämään kunnossa siksi on hyvä että ensi vuonna niiden korjauksiin on varattu seitsemäntoista miljoonaa euroa ja itse toivon että vähintään tämä sama summa on myöskin tulevaisuudessa joka vuosi niihin käytettävissä

rouva puhemies täytyy kiittää siitä että että on on saatu rahoitusta myös sellaisille tienpätkille jotka muuten ehkä eivät olisi rahoituksen piiriin päässeet edelleen täytyy ministeriä kiittää siitä kasitien saamisesta runkoverkkoon elikkä aina kun tulee mahdollisuus jostakin kiittää niin myös kiitetään mutta tietysti sitten se kritiikki joukkoliikenteen palveluiden ostoon kyllä tietysti tarvittaisiin enemmän resursseja nimenomaan raideliikenteen valitettavasti näyttää siltä että seuraava hallitus joutuu siihen laittamaan enemmän panostuksia sillä tällä hetkellä tilanne on se että valitettavasti emme ole näitä iisalmi ylivieska sähköistyksiä nähneet emmekä päärataa ole päässeet kunnolla kehittämään vaikka saavutettavuus ja ja suomen kilpailukyky tätä edellyttäisivät kysyisin myös ministeriltä laajakaista kaikille hankkeesta

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen korjausvelan torjuntaohjelma on ollut erittäin hyvä niin kauan kuin sitä rahoitusta oli se kyllä pysäytti korjausvelan kasvun mutta ikävä tosiasia on se että nyt kun se raha on käytetty niin kyllä vaan se korjausvelan määrä kääntyy kasvuun sen takia rahoitusta tarvitaan

olemme parlamentaarisesti kaikki sitoutuneet tätä mieltä olemme olleet ja toivon että pääsemme tässä yhteistyössä eteenpäin kokoomus on ainakin valmis ja kiinnostunut etsimään ratkaisuja joilla tämä kolmesataa miljoonaa saataisiin jatkossa budjettiin ja voitaisiin korjausvelan kasvu pysyvästi pysäyttää ja kääntää se pysyvään laskuun

että liikennettä on tällä kaudella mullistettu näinkö se meni sen voi kyllä allekirjoittaa mutta onko se mullistus aina mennyt parempaan suuntaan kun markkinahäiriöitä on aiheutettu lukuisia ja taksiliikenne on saatu suorastaan sekaisin näihin laajakaistahankkeisiin täytyy sanoa sen verran että vaikka onkin hyvä että haja asutusalueille saadaan laajakaistainen verkko niin siinä voitaisiin hieman enemmän käyttää järkeä kuin ideologiaa ja esimerkiksi suorittaa se loppujakelu langattomana siinä tapauksessa kun se toimii sen sijaan että jokaisen savupiipun juureen vedettäisiin se kallis valokuitu muistetaan kuitenkin tasapuolisuus eli kaava alueilla ollaan kaupallisten yhteyksien varassa jotka läheskään aina toimi kovin ihanteellisesti näiden tieverkkorahojen suhteen jaan pettymyksen siitä että nyt tulee vähintäänkin välivuosi korjausvelan lyhentämisessä mitä järkeä on perustaa työryhmiä jollei niiden työllä ole suorastaan vaikutusta tämä teiden kunnossapidon vajaus näkyy suoraan meillä maakunnissa suorastaan vaarallisten tieyhteyksien muodossa kuten tämän mainitun valtatien kolmetoista lappeenranta mikkeli välillä
arvoisa rouva puhemies saavutettavuus tulee varmistaa tässä muutoksessa jossa työpaikat ja ihmisten asuinpaikat ovat mahdollisesti erillään enää semmoiseen siirtotyöläismarkkinaan ei mennä kuin aikaisemmin ja sen takia olisi erittäin tärkeätä että nämä meidän pääväylät olisivat kunnossa ja ihmisillä olisi mahdollisuus liikkua ja tähän liittyen äsken on mainittu jo edustaja mikkosen osalta itärata mutta myöskin rantaa kulkeva rantarata mikä menisi helsingistä itään olisi vähintäänkin selvitettävä samanaikaisesti sillä kotka hamina loviisa porvoo ja kaikki suurimmat satamat suomessa sijaitsevat tällä rannikolla ja niitten saavutettavuus sekä työmatkalaisten saavutettavuus on varmistettava tänne suuntaan

erityisesti kun tänään huomasin että vr on päättänyt lopettaa liikennöinnin elikkä pohjolan liikenne lopettaa pikavuorobussit elikkä nyt sitten tästä eteenpäin kun meillä ei ole sitä junarataa meillä eivät kulje myöskään linja autot ja tämä on aika surullinen

arvoisa rouva puhemies kansainvälinen kilpailukyky alueellinen saavutettavuus liikenneturvallisuus ja liikenteen päästöttömyys ovat keskeisiä asioita liikennepolitiikassa ja se meidän aina täytyy muistaa tämä vaalikausi jää todellakin historiaan siinä että panostukset ovat olleet aiempaa suurempia korjausvelka on edelleenkin olemassa mutta tämä on hyvä suunta ensi vuosi on hoidettu kutakuinkin puoleenväliin pystyykö uusi hallitus sitten tekemään jatkossa jotain aika näyttää ja toivottavasti mennään tämän parlamentaarisen ryhmän mukaan eduskunnan ykköskysymyksiä ja kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa tähän kyllä hyvän pohjan kaiken kaikkiaan itse olen ollut kolmessa parlamentaarisessa työryhmässä ja nähnyt kyllä tämän asian eteenpäin menemisen minun toivomukseni on että eduskunta ei laita päätään pensaaseen tulevaisuudessa

arvoisa puhemies perusradanpidosta huolehtiminen on keskeisen tärkeää kun täällä on puhuttu paljon perusväylänpidosta niin täytyy muistaa että siinä ovat myös ne raiteet jotka ovat monilta osin rapistuneet ja junat myöhästelevät ja tällä on vaikutusta myös turvallisuuteen esimerkiksi uudellamaalla rantarata länteen on yksi kiireellisimmin kunnostettavista osioista kannatan myös mitä edustajat mikkonen ja paatero esittivät että myös raiteet helsingistä itään pitäisi saada nopeasti suunnitteluun ja ja toteutukseen arvoisa puhemies haluaisin kysyä myös biokaasuautoilun edistämisestä mikä on tilanne tällä hetkellä liittyen biokaasuautoilun verottamiseen autoilijat ovat olleet hieman tuohtuneita siitä että autoverotus ei ole juurikaan kannustanut siihen että kannattaisi tehdä tämä kaasukonversio autoon vaikka on toki hyvä että hallitus on tähän ohjannut tukea

puhemies yhdyn näihin ajatuksiin että että liikenneministeri on kyllä laittanut tehoja ministeriöönsä ja monenlaista esitystä on sieltä tullut osa niistä jotka ovat jääneet tekemättä on ollut hyviäkin mutta ehkä sitten tulevat sukupolvet niitä ottavat sieltä käyttöön rahoitusratkaisuista meillä on paljon malleja ja tietoa nyt olisi vain päätösten aika ei kannata enää yhtään tutkimusryhmää rahoituksesta perustaa kyllä on riittävää ymmärrystä elinkeinoelämä tarvitsee selkeän viestin jotta investoinnit todella käynnistyvät ja pysyvät suomessa nyt kun on kasvun aika sitten nämä kustannukset kun ajatellaan että on miljardin velka kyllä sellainenkin hyötylaskelma pitäisi tehdä että jos näitä hankkeita lähdetään nopeimmassa tahdissa erilaisilla rahoitusratkaisuilla viemään eteenpäin niin ei se ole pelkkää menoa vaan kyllä siitä työllisyyden ja investointien kautta tulee tulojakin eli nämä ovat niin sanottuja tuottavia investointeja se pitäisi myös laittaa tähän mukaan eikä pelätä sitä velkaa mikä näistä syntyy

arvoisa rouva puhemies liikenneinfran kehittämiseen kohdistuvat panokset ovat hitaita ja loivia liikkeitä ja siitä on jo kuusi vuotta aikaa kun tämä ensimmäinen korjausvelkatyöryhmä pantiin alulle liikenne ja viestintävaliokunnassa sen takia on on hyvä että eduskunta keskustelee näistäkin tulevista kehityshankkeista tule yhtäkkiä me pääsimme liikenneverkkokorjausvelkatyöryhmän ansiosta tälle historialliselle tasolle mikä tänä vuonna on eli yhteen pilkku neljään miljardiin totta kai se on näille infrayrityksille jotka näitä tiehankkeita sitten korjaavat käytännössä ikävä kun pudotus on nyt kolmesataa miljoonaa mutta täällä kaikki puolueet ovat sitoutuneet ja minä uskon että seuraava hallitus välittömästi ottaa oman korjausvelkaohjelmansa käyttöön mutta yksi kysymys jonka haluan nostaa esille on että mietittäisiin parlamentaarisesti jota työtapaa itse arvostan kovin

puhemies tieverkosto on meidän verisuonistomme ja liikennepolitiikka on valitettavasti ollut kuten täällä on moni todistanut liian tempoilevaa ei ole päästy esimerkiksi eu rahoitukseen siinä määrin kiinni kuin ruotsi ja toivon että tämä kaksitoista vuotinen liikennesuunnitelma auttaisi siinä suhteessa että myös muihin eu rahoihin päästäisiin kiinni ja siirryttäisiin pitkäjänteisempään politiikkaan

valtatie neljän kemi oulu välillä saatiin tällä vaalikaudella pää niin sanotusti auki valmiiksihan se ei vielä tullut mutta siitä on hyvä sitten seuraavalla hallituskaudella jatkaa

arvoisa rouva puhemies kiitokset tosiaankin ministeri bernerille varsin räväkästä toiminnasta on paljon tullut uudistuksia ja ainakin tuolla pohjoisemmassa suomessa ollaan varsin tyytyväisiä näihin näihin ratahankkeisiin haluaisin kanssa esittää vähän kommenttia täällä valiokunta on nostanut ylivieska iisalmi radan sähköistyksen esille hyvin merkittävänä kohteena tämän kustannusarviohan on noin neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa ja se aikaisemminkin oli jo listoilla ja rahoituksessa mutta se ei silloin toteutunut tämän iisalmi ylivieska radan tärkeys on korostunut äänekosken tehtaan myötä kun tämän puutavaran kuljetus on keski suomen rataa pitkin ruvennut kulkemaan kysynkin ministeriltä minkälainen arvio teillä on siitä milloin mahdollisesti rahoitus

tulisi kehittää rataverkostoa kaupunkien ja kaupunkiseutujen välillä ja tietysti myös raideyhteyksiä kaupunkien sisällä samanaikaisesti meidän tulisi pystyä jollain tavalla siirtymään päästöttömään tai vähäpäästöiseen liikenteeseen ja toisaalta pitämään yllä myös tieverkostoamme tätä varten meillä onkin nyt sitten tehty paljon parlamentaarista työtä ja työtä myös ministeriössä kuitenkin ehkä nyt nyt näyttää siltä että erityisesti tämä sähköautoihin siirtyminen ei vielä ole sillä vauhdilla lähtenyt liikkeelle ja hallitus on siihen nyt tehnyt pienen kannustimen samoin kaasukonversiota autojen osalta on pyritty rahallisesti kannustamaan mutta erityisesti näiden kaasukonversioiden osalta tuntuu että ehkä tieto ei ole kovin hyvin levinnyt miten tätä asiaa

arvoisa puhemies satakunnalla on aihetta iloon ja kiitän siitä hallitusta kuitenkin samanaikaisesti kannan suurta huolta liikennehankkeiden rahoituksesta jatkossa ja erityisesti investointien rahoituksesta me tiedämme kaikki useat edustajat ovat kantaneet huolta siitä että rahoitus ei valitettavasti pysy alueen kehityspotentiaalin tasolla ja se on iso ongelma myöskin työllisyyden ja talouskasvun näkökulmasta ei pelkästään liikennehankkeiden näkökulmasta esimerkkinä valtatie kahdeksan odotamme rahoja kahden merkittävän risteysalueen parantamiseen eurajoella ja laitilassa mutta itse asiassa koko yhteysväli turku rauma pori väli pitäisi nelikaistoittaa se on jo koko alueen elinkeinoelämänkin tavoite toiseksi tunnin juna on tärkeä sekä turun että tampereen osalta mutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi on kysyttävä miten on varaa olla hyödyntämättä toimivaa rataa esimerkiksi rauma on edelleen ilman henkilöliikennettä

arvoisa rouva puhemies jyväskylä tampere raideyhteys on keski suomen saavutettavuuden ja kasvun kannalta keskeinen liikenneyhteys rataosuuden käyttömäärät ovat kasvussa eivät vähiten äänekosken biotuotetehtaan ansiosta jonka kuljetukset vuosaaren satamaan kuten tiedetään kulkevat tätä kautta raideyhteys on häiriöherkkä ja ruuhkautunut liikenneviraston tuoreessa selvityksessä rataverkon kokonaiskuvassa jyväskylän kytkentä etelän kasvukäytävään nähdään perusteltuna helsingin ja tampereen välisen päärataosuuden lisäksi samassa selvityksessä todetaan että henkilöjunien vuorotarjonnan ja rautatieliikennematkustamisen lisäämiselle on eniten kysyntää ja potentiaalia helsinki tampere oulu helsinki turku ja tampere jyväskylä väleille jyväskylän ja keski suomen saavutettavuus paranee huomattavasti kehittämällä tampereen ja jyväskylän välistä rataa tavoitellen yhteyden muuttamista kaksiraiteiseksi toivottavasti tähän suunnitteluun päästään pian

arvoisa puhemies kun sijoitamme suomen infraan niin se on todellinen sijoitus joka taatusti maksaa itsensä takaisin meillä valitaan jokaisesta vaalipiiristä tänne ihmisiä ja sitähän he meiltä odottavat elinkeinoelämä ja asukkaat odottavat sitä että saavutettavuus toimii ja tällä tavalla voimme edistää edistää vientiä ja asukkaiden hyvinvointia paikoittain meillä on kyllä tiestö todella todella huonossa kunnossa ja meidän pitää jatkossa panostaa paljon enemmän mutta hyvä että tällä kaudella on tämänkin verran panostettu pori tampere rata on merkittävä henkilö ja tavaraliikenteen väylä ja rataosuuden turvallisuuden lisäämiseksi lisäämiseksi ja pori helsinki henkilöraideliikenteen matka ajan lyhentämiseksi radan tasoristeykset tulisi poistaa kysyn mitä tälle hankkeelle kuuluu

tieverkosto on suomen valtakunnassa verisuoniverkosto jonka kautta kulkevat niin metsätuotteet maataloustuotteet kuin myöskin teollisuuden tuotteet siksi siitä pitää pitää hyvää huolta ja lausunkin parhaat kiitokset ministerille siitä että olette tällä hallituskaudella ottanut sen asian todella tosissanne ja hoitanut asiaa hyvin nyt kun eletään talvikautta niin tämä talvikunnossapito alkaa taas puhuttaa erityisesti raskaan kuljetuksen autoilijoita juuri tänään sain yhden viestin peräseinäjoelta tie oli erittäin liukkaassa kunnossa ja kesti tuntikausia ennen kuin sinne hiekoitusta saatiin ongelmana lienee se että urakat on ely keskusten osalta tarjottu ja sitten urakoitsijat jakavat ne aliurakoihin ja sitten omavalvontana hoitavat

arvoisa puhemies olisin toivonut että keski suomen ja miksei muidenkin alueiden kansanedustajat kiinnittäisivät jatkossa enemmän huomiota siihen että pääradasta olisi välitön yhteys vantaan lentoasemalle euroopassa ei liene toista kansainvälistä maan päälentoasemaa joka olisi välittömässä yhteydessä

siten että saataisiin kaikki liikenne suunnattua niin että ihmiset ehtivät suoraan ilman pysähdyksiä kansainvälisille lennoille nyt puuttuu kaksikymmentä kilometriä samassa yhteydessä pitäisi sitten vielä pohtia finnairin ja suomen lentoliikenteen kannattavuuden jatkoa sitä että pietarin rata rakennettaisiin sieltä tulisi ehkä viisi miljoonaa ihmistä kysynnän kautta helsinki vantaan lentoasemalle mikä olennaisesti toisi lisää työtä ja kannattavuutta suomen lentoliikenteeseen

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus vinjetistä eli raskaan liikenteen tienkäyttömaksusta pidän ihmeellisenä että se ei ole vieläkään voimassa se tasaisi kustannuksia hienoa perun tältä osin puheeni kannatti tulla tänäänkin töihin arvoisa rouva puhemies hallitus on osoittanut teiden kunnostuksiin rahoitusta myös ensi vuodelle pidän kuitenkin hyvänä myös sitä että valiokunta osoitti jakovarasta rahoitusta varsin tasaisesti koko suomen alueelle pohjois karjalassa rahoitusta tulee muun muassa porokylänkadun ja pappilansuoran liittymän parantamiseksi valtimontien peruskorjaukseen sekä kevyen liikenteen väylän parantamiseksi kontiolahdella näihin tulee rahoitusta kateellisille tiedoksi sanottuna yksi pilkku viisi miljoonaa euroa mielestäni varsin hyvä summa pidän positiivisena yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen esitetään tasokorotusta korotus on erittäin tarpeellinen koska erityisesti viime talven vaikea kelirikko on lisännyt tuntuvasti monen tien kunnostustarpeita

pitää sanoa että ministeri berner te te olette kyllä tällä vaalikaudella toteuttanut äärimmäisen hienosti liikenneturvallisuutta ja kokonaisuutta ikään kuin tätä koko liikenneverkkoa niin että

hyviä ideoita lyödään liian aikaisin alas kun niitä ei keretä suunnittelemaan riittävästi elikkä tästä iso kiitos että on aidosti katsottu koko ministeriön toimialaa läpi ja liikenneturvallisuus todella edellä korjausvelkaa on todella pienennetty merkittävästi tällä kaudella mutta sitä vielä jää valitettavasti se kasvaa koko ajan eteenpäin jos meillä olisi tilanne jossa meillä olisi kaikki suomen tiet aivan niin kuin tiptopkunnossa niin silloin minä ymmärtäisin sen että ruvetaan kadehtimaan kun jokin tienpätkä saa rahaa eli kyllä tässä pitää olla tosi tyytyväinen siitä panostuksesta mitä on pystytty mihinkin laittamaan minä haluan kiittää tässä kohtaa myöskin ministeri ministeri teitä erityisesti siitä että sääntelyn keventäminen normien purku on ollut teille sydämen asia tällä vaalikaudella te olette johtanut valtioneuvostossa sitä hanketta sillä on todella paljon saatu aikaan suomalaisten

ei ole varausta anteeksi sitten

ministeri bernerille erittäin suuret kiitokset siitä ennakkoluulottomasta työstä mitä hän on tehnyt voisi sanoa että hän on rohkeasti vastatuuleen kävellyt ja nostanut nostanut teittemme kuntoa ja liikenneväylien kuntoa pitää jatkaa ja siitä kolmestasadasta miljoonasta mikä parlamentaarisessa ryhmässä on sovittu pitää pitää kiinni aivan kuten olavi ala nissilä aikanaan omassa puheenvuorossaan mainitsi niin onhan se kummallista että meillä edelleen nämä investoinnit ja käyttötalous ovat samassa samassa paketissa nämä pitää kyllä saada erilleen ja tähän infrarakentamiseen lisää potkua koska se on välttämättömyys katsokaapa arvoisat kollegat meillä on tilanne jossa metsien biotalouden käyttömäärät lisääntyvät koko ajan raskas liikenne lisääntyy meidän on pidettävä jatkossakin nämä väylät yhä paremmassa kunnossa koska metsien kasvu lisääntyy koko ajan mahdollisuudet paranevat ja pitkäkuituisen pohjoisen sellun ja muun puutavaran käyttömäärä kasvaa mikä luo lisää kuljetustarpeita jatkovuosinakin
ministerille vastauspuheenvuoro viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää teitä edustajia siitä kuinka paljon me olemme tällä kaudella pystyneet kaikesta keskustelusta huolimatta tekemään yhteistyötä

saada eu rahoitusta lisää meillä tarvitsee olla kykyä jolla me myöskin rohkeasti kutsumme muita mukaan rahoittamaan

me olemme onnistuneet edistymään valtavasti

se on ollut mahdollista vain parlamentaarisen yhteistyön dialogin ja vuorovaikutuksen kautta ja uskon että meidän molempien ymmärrys on kasvanut valtavasti tänä aikana ehkä nyt niin pitkälle että me pystymme ensimmäiset hankeyhtiöt myös käynnistämään ja että me pystymme myös viemään aitoja uusia ratkaisuja eteenpäin tulevalla hallituskaudella mahdollisesti vielä tällä hallituskaudella pystytään jotain saamaan aikaiseksi rakenteita niin että hankkeita voidaan myös aidosti käynnistää

nähdään se että me tarvitsemme ratkaisuja joilla rahoitusta saadaan meidän järjestelmään lisää suomi tarvitsee lisää raideliikennettä me tarvitsemme nopeita yhteyksiä kaupunkien välille me tarvitsemme parempia yhteyksiä kasvattaaksemme työssäkäyntialueita me tarvitsemme myös lisää raideliikennettä jotta me voimme torjua ilmaston osalta niitä muutoksia joista meidän on syytä kantaa huolta tätä varten ministeriössä tasapuolisin lähtökohdin viedään eteenpäin niin turun tunnin junaa päärataa ei ainoastaan helsingin ja tampereen välille vaan pohditaan aina sinne tornioon saakka katsotaan itärataa ja katsotaan myöskin sitä millä tavalla saadaan nopeutettua nopeaa yhteyttä pietarin ja helsingin välillä mutta myöskin rataa koko

tämä vaatii pohdintaa siitä mikä meidän infran merkitys on paitsi meidän kansantalouteen työssäkäyntialueiden kasvattamisen osalta niin myöskin maan arvonnousun kiinteistötalouden ja monen muun vaikutuksen kautta

rahoittajille tai eulle tai investointipankeille kiinnostavia minä haluan myös luottaa teihin kaikkiin siinä että se mitä parlamentaarisesti on sovittu myöskin kantaa eteenpäin meillä on nyt sata miljoonaa käytettävissä korjausvelkaan ensi kauden aikana se on ensimmäiset neljä kuukautta jotka tämä eduskunta vielä istuu toivottavasti seuraava hallitus nojaten tähän parlamentaariseen yhteistyöhön pystyy sitoutumaan siihen että se puuttuva osa saadaan ensi vuodelle ratkaistua ja siinä minä luotan teihin kaikkiin sitoutuneet tähän yhteiseen tavoitteeseen laajakaistan osalta yhdyn täysin siihen että senkin infra on meille välttämätöntä infraa se tarkoittaa käytännössä sitä että meidän täytyy huolehtia siitä markkinoiden avulla mutta myöskin siten että meillä on riittävästi yhteiskunnallisia ohjauskeinoja jotta sitä infraa tulee rakennettua sen takia on on ollut tärkeätä että ministeriö on ollut varsin aktiivinen taajuuspolitiikassa se ei ole minun ansiotani vaan se on pitkä historia jota ministeriössä on ollut me olemme ensimmäinen maa euroopassa joka kaupallisille toimijoille ja myöskin ensimmäinen maa joka on aidosti huolehtinut siitä että kaupallisilla toimijoilla on riittävästi kykyä ottaa tämä kaikki vastaan ja myöskin investoida meidän rahat tuskin tulevat riittämään ipcc ilmastokysymykset ovat meidän kannaltamme kriittisiä ja näiden osalta tullaan tarvitsemaan rohkeita ratkaisuja muistutan eduskuntaa myöskin siitä että eduskunta on keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikassaan päättänyt sen että liikenne on hiilineutraali yhteisymmärrystä ja ratkaisuja meillä ei vielä ole siitä miten se toteutetaan tältä osin liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt asiantuntijoiden avulla sitä vastuullista selvittämistä jota sen kuuluu tehdä mutta päätöksiä vaan ne se jättää tuleville kausille muistuttaen kuitenkin siitä että ne on tehtävä ja niistä on vastuuta myös kannettava ja niihin on erilaisia keinoja niistä erilaisista keinoista me voimme ja meidän pitääkin käydä vielä laajasti keskustelua ennen kuin niistä yhteisymmärrys löytyy talvikunnossapito tulee olemaan meille tärkeä nyt tämän tulevan talven aikana on tärkeää nähdä miten meidän uudet urakointimallit niillä alueilla joissa ne ovat tulevat toimimaan miten maantielain vaatimus valvonnasta tulee kehittymään ja miten tältä osin myöskin huolehditaan siitä että pystytään turvallisempaan liikenteeseen myös talviolosuhteissa ja tosiaan vinjetti oli tänään listalla kiitos

arvoisa rouva puhemies

voi sanoa että tällä vaalikaudella olemme nähneet osittain liikenteen yhdessä tehdyn rakenteellisen ihmeen se kertoo siitä että silloin kun visio on riittävän suuri yleensä rahat löytyvät mutta toisaalta kun ymmärrys tarpeesta lisääntyy silloin halutaan myös etsiä yhteisiä ratkaisuja minulla oli mahdollisuus tässä viime keväänä olla kiinassa puhemies lohelan kanssa ja siellä menimme useaan kertaan näillä niin sanotuilla luotijunilla tuolla junassa istuessa ihmettelimme sitä kuinka niin lyhyessä ajassa pystynyt uudistamaan rautatiensä ja rakentamaan verkoston lähes kaikkialle tietysti ymmärrämme että heidän talousresurssinsa ovat eri luokkaa kuin meillä mutta se pisti miettimään nyt puhumme näistä tunnin junista jotka eivät oikeasti ole tunnin junia vaan vaan jotain muuta mutta kuitenkin ajatus on se että työssäkäyntialueet laajenisivat sitä kautta että yhä nopeammin voitaisiin siirtyä paikasta toiseen tämä tuo mieleen sen että meillä pitäisi olla sellainen raideliikenteen suunnitelma säteittäisesti ja suunnitelma perustuisi tavallaan luotijuna ajatukseen kulkemiseen mitä tästä maailmasta voisikaan tulla jos oulusta helsinkiin pääsisi vaikka kahdessa ja puolessa tunnissa

vaikka tuolta joensuusta ja lappeenrannasta ja kaikista näistä paikoista pääsisi muutamassa tunnissa pääkaupunkiseudulle tai muihin suuriin kaupunkeihin tämä mullistaisi työelämän ehkä tämä voisi olla vastaus jopa siihen että kun meillä on tällä hetkellä noin seitsemänkymmentätuhatta työpaikkaa avoinna niin niihinkin löytyisi sitten enemmän hakijoita tämä on tietysti rahoituksen miettimisen kannalta tärkeä iso kokonaisuus mutta toivon että tuleva parlamentaarinen liikennetyöryhmä ottaisi nimenomaan näiden nopeiden junien pohdinnan yhdeksi asiakseen sitten toinen nämä nykyiset tärkeät väylähankkeet jotka liittyvät pääkaupunkiseutuun kun tiedämme että tänne on ihan muutamassa kymmenessä vuodessa tulossa viisisataatuhatta asukasta lisää niin se muuttoliike tänne on niin suuri että se vaatii myös pitkäjänteisiä liikenneratkaisuja jotka on tehtävä nyt koska ne eivät hetkessä rakennu

pysty saamaan aikaan päätöstä siitä että lentokentälle päälentokentälle joka on huikea kansainvälinen lentokenttä ja jolla on yhteys aasiaan ei saada näitä junayhteyksiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla olin prahassa ja ihmettelin sitä joustavuutta mikä siellä on jatkuva bussiliikenne muutaman minuutin välein lähimmälle metroasemalle joka oli rakennettu sitä varten että siitä helposti pääsee joka puolelle todella joustava ja todella edullinen koko päivän julkisen liikenteen lippu maksoi kaksi euroa se olisi ollut yli kuusikymppisille vain euron mutta en huomannut pyytää sitä ihmettelin tuota hintatasoa siellä kyllä näkisin näin että jos ei suomi tule olemaan vain näiden suurten kaupunkien asutuskeskus vaan jos suomi halutaan nähdä kokonaan asuttuna niin paljon kuin se on mahdollista niin se vaatii sitten sellaisia liikenneratkaisuja jotka mahdollistavat sen ja sitten teollisuuden investoinnit jos näitä liikenneratkaisuja ei ole kirjoitettu selkeästi niin kyllä nämä investoinnit täältä hiipuvat elinkeinoelämä tarvitsee näitä

arvoisa

tulee olemaan varmasti seuraavan hallituskauden asioita ja jonka valmistelua tehdään jo tämän hallituksen toimesta on se että meillä virve verkko tullaan uusimaan niin että meillä ollaan mobiiliyhteyksissä ja korvataan tämä vanha teknologia ja minä haluaisin nyt tässä puheenvuorossani jotta tämä tulee historiankirjoihin ainakin sanoa sen varoituksen ettemme luo toista ja perättäistä carunaa tähän maahan niin että olisi yksi operaattori jolleka tulee myös kuuluvuusvaatimus ja investoinnit jotta virve voi todellakin tavoittaa jokaisen viranomaisen ja voi kuulua jokaisessa niemessä ja notkossa silloin me annamme taas hallitsemattoman tilanteen hinnoitteluun me päästämme yksittäisen toimijan luonnolliselle monopolille ja olemme siinä mahdollisessa kriisissä mitä meillä nyt aika monesti on nähty että kun luonnollinen monopoli avataan yksittäiselle yritykselle niin rahastus alkaa toivoisin että tässä hallituksessa olisi nyt näkemystä siihen että

nämä mahdollisuudet suljettaisiin pois koska tässä myös että mobiilitavoitettavuus myös sitten lisääntyy kansalaisten käyttöön paremmin eli tässä on plussia mutta peitetään se iso miinus peikko joka liittyy kylläiseen rahastamiseen niin kuin kävi carunan osalta

on varmasti syytä todeta niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on todettu että kyllä meidän rahoituksen osalta pitää avautua ei meillä ole kyllä mahdollisuuksia jos me emme tee jotain aivan uutta poliittista suunnanmuutosta niin että lopetamme vaikkapa perhepäivähoidot ja ja emme laitakaan sinne rahaa vaan laitamme sen kaiken väylästöön mutta liikenneinfra oy mistä keskustelimme viime kaudella tai sitten se että meillä tulee alueellisia investointeja mutta niissäkin pitää olla sitten tarkkana kenellekä jää sitten ylläpito kun se investointi on tehty ja ei pidä olla sokea sille kun kun yritykset lähtevät mukaan etteivätkö ne halua sijoitukselleen tuottoa ja siinä mielessä pitää pohtia mihinkä asti kannattaa tavallaan sitten lähteä siihen suurempien kustannusten vyörytykseen minä ymmärrän että raideliikenteen osalta esimerkiksi kuntien ja yritysten mukaantulo olisi helpompaa vaikkapa nyt pori haapamäki radan osalta koska siellä voitaisiin luvata yrityksille ja kunnille jotka ovat lähteneet mukaan siihen hankkeeseen vaikkapa kahdeksikymmeneksi vuodeksi alempia ratamaksuja jolloin se kiihoke tulisi siitä että yritys voisi tähän investointiin mukaan lähtiessään laskea sen taloudellisen hyödyn jatkossa jolloin sitten meidän ratahallintoviranomaisille radan ylläpito mutta näissä asioissa pitää uskaltaa nähdä se kuinka me rahoitamme sen tulevan infra oyn käytämmekö esimerkiksi vaikkapa senaatti kiinteistöjen kiinteistöjen omaisuusmassaa sen pääomittamiseen niin että se on siellä sitten vakuutena kun lainoitetaan vaikka tällä hetkellä ei varmasti mikään mikään muu kuin suomen valtio saa niin halvalla lainarahoitusta

me joudumme nyt katsomaan peiliin kuten tuossa debattipuheenvuorossa sanoin meidän turvalaite ja ohjauslaiteteknologia on auttamattomasti vanhentunut ja sitten pitää katsoa että siihen pitää satsata totta kai ratojen ja ylikäytävien ja nopeiden yhteyksien mahdollistamisen täytyy olla etusijalla mutta tämä asia pitää kuitenkin hoitaa

arvoisa puhemies minäkin yhdyn täällä tänään esitettyihin kiitoksiin ja kiitän hallitusta ja ministeri berneriä rahoituksen löytämisestä ja kohdistamisesta moniin tärkeisiin kohteisiin erityisesti haluan nostaa esille myös tämän korjausvelan lyhentämiseen tehdyn noin miljardin satsauksen mikä täällä on jo monessa puheenvuorossa erittäin aiheellisesti nostettu esille ja mitä on kovasti kiitelty myös monia uusia hankkeita on saatu liikkeelle tällä vaalikaudella esimerkkinä uusista hankkeista tässäkin yhteydessä on hyvä nostaa esille uudellemaalle lounais suomelle ja koko suomelle erittäin helsinki turku välin tunnin juna hankkeen liikkeelle lähteminen radan suunnittelu etenee sille myönnetyn neljänkymmenen miljoonan määrärahan turvin toivotun ja suunnitellun rivakasti toivottavasti pian koittaa myös rakentamispäätösten ja rakentamisen aika kiitän myös valtiovarainvaliokuntaa jonka jakovarasta löytyi rahoitus talousarvioaloitteeseeni määrärahoja osoitettiin hirvieläinonnettomuuksien ehkäisemiseksi turun moottoritiellä paikassa jossa hirvieläinonnettomuuksia nyt sattuu aivan liikaa toiseksi eniten koko maassa onneksi tähän nyt saadaan parannusta

arvoisa herra puhemies täällä on todella käyty laajaa keskustelua lvmn osalta ja korostaa vielä vielä nimenomaan sitä mitä äsken myöskin ministerin läsnä ollessa toin esille sääntelyn ja normien purkua se ei tunnu ehkä sillä tavalla hetkessä tässä ja nyt mutta se tuntuu meille kaikille lainsäätäjille ja ennen kaikkea meidän aika merkittävästi myöskin arjen sujuvoittamisen kautta ja sitä työtä ministeri berner on tehnyt ansiokkaasti valtioneuvostossa se jäi kysymättä äsken ministeriltä millä tavalla näissä ministeriöissä on eroja mutta minä uskon että niissä on myöskin jonkun verran suorituskykyeroa siltä osin että kaikissa ministeriöissä ei ole päästy ihan siinä asiassa vielä vielä kovinkaan pitkälle mutta mutta työtä on tehty joka ministeriössä tästä turvallisuuspaketista joka tähän budjettiin sisältyy

minä nostan kyllä erityisen tärkeäksi myöskin tuon tasoristeysohjelman joka edelleen jatkuu kymmenen miljoonan osuudella ensi vuonna se ei ole tietenkään riittävä kun me tiedämme kuinka paljon meillä on vielä vartioimattomia tasoristeyksiä ja siltä osin sitä työtä pitää viedä viedä vahvasti eteenpäin ja kun mietitään näitä tasoristeysasioita niin tasoristeykset ovat monta kertaa myös sillä alueella jolla me toivomme niiden junavuorojen lisäämistä

niin pori helsinki väliltä kuin pori tampere väliltä tampereelle ja myöskin pidemmälle elikkä siinä matkan varrella kuitenkin niitä risteyksiä vielä on korjaamatta ja näitä junavuoroja me tarvitsisimme entistä enemmän jotta ne vahvat seutukaupungit pystyisivät myöskin kasvamaan sillä tavalla että sinne väkeä tulisi kun ne työssäkäyntimahdollisuudet olisivat selkeästi paremmat ja tähän turvallisuuspakettiin oleellisesti liittyvät vielä nämä jo edustaja viljasenkin esille nostamat riistanhoitokysymykset niihin on merkittävästi nyt panostettu ja kyllä täytyy sanoa että siinä siinä kyllä ministeri aidosti kävi tutustumassa myöskin paikkakuntiin missä sitä valkohäntäpeuraongelmaa ja missä sitä hirviongelmaa on eniten tuossa sanotaan pirkanmaalla pohjois hämeessä ja myöskin uudellamaalla kyllä nyt oikeasti panostettiin valtatie kahteentoista valtatie yhdeksään elikkä nämä ovat niitä asioita joissa me saamme moninkertaiset panostuksemme takaisin koska me kaikki hyvät kollegat maksamme myöskin niitä liikennevakuutusmaksujamme ja kun tulee liikennevahinkoja vaikkei henkeä menisikään niitä peltihevosia joudutaan korjaamaan siltä osin tämä tulee maksamaan yhteiskunnalle takaisin merkittävän paljon

myöskin sen ministeri berner ansiokkaasti vei maaliin kyllä kevytautonkin nopeus edellyttää nimenomaan kasvatusta siihen että ne nuoret pystyvät kuuttakymppiä ajelemaan

arvoisa herra puhemies kun en tuossa debatissa saanut tilaisuutta kommentoida tätä rataverkon kehitystä niin teen sen nyt tämä on aivan selvää että päärata ja siihen tehtävät panostukset ovat meidän koko ratajärjestelmän ykkönen ja ykkösasia täällä oli debatin aikana paljon puhetta itäradasta itäradan ohella vähintäänkin yhtä tärkeä hanke on kyllä tämä päärata plus johon sisältyy tunnin juna kolmeen merkittävään maakuntakeskukseen poriin vaasaan ja jyväskylään tätä hanketta ei tule unohtaa puhuttaessa suomen rataverkon kehittämisestä ja niistä isoista kokonaisuuksista ajatellen suomen elinkeinoelämää ja sen sen kehitystä ja myöskin sitä

väestön liikkumistarpeet rataverkon kautta ovat nyt jos vähän heijastan keski suomen tilannetta tätä ajatellen niin tässä jo debatin aikana mainittiinkin tämä orivesi jämsän kaksoisraiteen rakentaminen keski suomen metsäteollisuuden kuljetukset niin äänekosken kuin jämsänjokilaakson metsäteollisuuden kuljetukset ovat todella riippuvaisia toimivasta ratainfrasta satakunnassa pohjanmaalla on omat omat merkittävät teolliset klusterinsa siitä syystä tätä päärata plus hanketta ei tule missään tapauksessa jättää unholaan vaan se on pidettävä ja edettävä määrätietoisesti kohti kohti hankkeen läpivientiä ihan investointeihin

arvoisa herra puhemies liikenneverkot ovat tulevaisuudessa niin kuin tänäkin päivänä aivan ensiarvoisen tärkeitä suomen kehityksen kannalta

ja hoidetaan muuten edelleen se on meille edelleen erittäin tärkeä mahdollisuus joka pitäisi vain rohjeta käyttää se että tällä vaalikaudella olemme yli yhdeksänsataa miljoonaa euroa pistäneet hoitorästien korjaamiseen korjaamiseen suomalaisella tie ja rataverkolla on erittäin hyvä asia siitä ministeri bernerille erinomaisen hieno kiitos hän on tehnyt pelkäämättä töitä arvosteluja kestäen mutta siitä huolimatta on ajanut läpi uudistuksia ja tällaisia merkittäviä linjanmuutoksia joista äsken saimme kuulla monissa puheenvuoroissa kiitoksia minunkin puolestani lämpimät kiitokset vielä kerran on aivan välttämätöntä että vähintää parlamentaarisen työryhmän asettamasta tavoitteesta plus kolmesataa miljoonaa nykyisen perusväylänpidon rahoitukseen lisää vuosittain tästä eteenpäin on pidettävä kiinni aivan yhtä välttämätöntä on se että tähän maahan perustetaan se infrayhtiö millä nimellä se sitten tuleekaan sen viisaammat miettikööt mutta joka tapauksessa infrayhtiö tarvitaan jotta pystymme rakentamaan tähän maahan isoja liikenneinvestointeja niin että se ei ole suoraan budjettirahoituksesta riippuvainen ja sitä paitsi sehän mahdollistaisi erilaisten innovatiivisten rahoituskeinojen käytön näinhän toimitaan euroopassa ja maailmassa laajemminkin pitää nyt suomessakin tähän tilanteeseen päästä ei sekään nyt mitään rakettitiedettä ole runkoverkkojen määrittely ja niiden kunnossapito on meille myös välttämätöntä se että pidämme ne valtakunnan pääverisuonet hyvässä kunnossa ja nopeasti liikennöitävinä siihen kuuluvat totta kai tiet tiet radat mutta nostan siis esille nämä nopeat tietoverkot ja ja tietenkin nostan esille myös vesitiet pitää muistaa että suomihan on ainoa euroopan unionin maa jossa on näin mittava sisävesireitistö käytössämme ja vesitie tekee poikkeuksen kaikista muista reiteistä siinä että se on täysin kulumaton tie vaikka sata laivaa peräkkäin ajaa samaa väylää pitkin se reitti ei kulu yhtään muutama reittimerkintä joudutaan ehkä joskus uusimaan mutta ei muuta tämän takia nämä tärkeät asiat pitäisi laittaa järjestykseen tiet radat laajakaistat kuntoon ja myös vesitietä lähteä kehittämään olen näkemässä sieluni silmin sen unelmatilanteen että suomessa olisi oma suoraan suomenlahdelle vievä sisävesireitti joka yhdistäisi sekä saimaan että päijänteen mäntyharjun kanava olisi äärimmäisen tärkeä ja kymijoen kanava siinä samalla se nostaisi meillä kuljetuskapasiteetin aivan tähtiin pudottaisi rajusti kustannuksia ja avaisi matkailulle aivan uskomattoman hienot mahdollisuudet se avaisi sen kasvun jota me olemme pitkään kaivanneet ja johon nyt olemme päässeet pikkuhiljaa mukaan ilmastopolitiikan kannalta on tärkeää että autokanta uusiutuu liikenne on kiinni siitä onko meillä hyvät verkot mutta se on kiinni myös siitä onko meillä hyvät liikennevälineet onko meillä autot kunnossa onko meillä nopeasti kulkevat hyvät junat pystymmekö laajakaistat rakentamaan ja vesitietä hyödyntämään autopuolella olemme menneet jättiharppauksia eteenpäin nykyiset autot ovat hyvin vähäpäästöisiä sen me tiedämme suomessa on käyty sitä keskustelua että nämä kaikki vanhat autot autot pitäisi romuttaa niin sehän ei ole kansantaloudellisesti kannattavaa eikä se ole järkevääkään ajatelkaa kymmenen vuotta vanhaa autoa jossa on kaikki katalysaattorit ja kaikki nykyaikaiset välineet niissä kymmenen vuotta vanhoissa autoissa on todella nykyaikaisia välineitä edelleen ja ne toimivat ei sellaisia autoja kannata mennä romuttamaan koska niihinhän on käytetty aikanaan valtavasti luonnonvaroja ja varallisuutta paljon materiaalia on on metalleja ja muita materiaaleja totta kai ne kannattaa käyttää siihen pisteeseen kun se ei enää ole taloudellisesti kannattavaa sen jälkeen romuttaa ja ostaa sitten se taloudellisesti kannattava vähäpäästöinen auto biotalouden puolella on tärkeää päästä eteenpäin se vaikuttaa liikenteeseen kuten ministeri tiilikainen mainitsi jos vaikka emme heti saakaan kaikkia autoja uusituksi niin meidän tulisi toimia niin että pystymme polttoaineisiin tuomaan biojaetta lisää jolloin se uusiutuva energia tulisi sitä kautta hyödynnettyä ei välttämättä tarvitse heti autokantaa uusia nopeasti mutta tuokaamme sitä biojaetta sinne polttoaineisiin joka on ympäristöteko sinällään meillä on siihen loistavat mahdollisuudet jos me haluaisimme tässä maassa itse tehdä semmoisen tilanteen että esimerkiksi kaikki dieselpolttoaineet on kotimaassa tehty ja omista raaka aineista se olisi täysin mahdollista mutta se on vain kumma

saatikka turpeesta ei saa mitään biodieseleitä tehdä tästä tästä ympyrästä meidän pitäisi päästä ulos koska molemmat raaka aineet ovat meille elintärkeitä jos emme niitä käytä niin sitten me köyhdymme

tästä on ihan hyvä jatkaa meillä on esimerkillisiä yrityksiä täällä suomessa kuten esimerkiksi neste jossa oli kunnia vierailla tuossa vähän aikaa sitten siellä jo kahdeksankymmentä prosenttia liikevoitosta tulee siitä uusiutuvasta biodieselistä tai heillä oli sille ihan oma nimensäkin ja sillä on varmasti tulevaisuus ainakin raskaassa liikenteessä ja ja varmaan myös lentoliikenteessä joka on myös varmasti aika isojen paineiden edessä siinä että päästövähennyksiä sielläkin pitäisi pystyä tekemään ja ja kuitenkin me olemme yhteisesti todenneet täällä aika iso enemmistö puolueista on sitä mieltä että esimerkiksi mitään lentoveroja ei kannata ottaa ottaa käyttöön se ei ole suomen suomen edun mukaista mutta tämäntyyppisiä keinoja pystytään totta kai käyttämään ja siinä edelläkävijäyrityksiä kuitenkin kuten tuossa jo aikaisemmin totesin meillä on erittäin merkittävät päästövähennystavoitteet myös liikenteen osalta ja sinne tarvitaan totta kai paljon lisää vielä toimenpiteitä jotta me saamme suunnan kääntymään tämä nyt jo käyttöönotettu sekoitevelvoite on varmasti yksi toimenpide siinä ainakin siirtymäajan toimenpide vaikkei sillä koko maailmaa välttämättä pelastetakaan on tosi hienoa että tosiaan tässä keskustelussa ollaan edistytty erittäin paljon tässä nyt muutaman vuoden aikana kuten tuossa jo ministeri aikaisemmin totesi voi olla että jotkut jotkut asiat vaan vähän keskustelua ennen kuin ne hyväksytään mutta ainakin minun mielestäni on ihan täysin itsestäänselvää että me tarvitsemme uusia rahoitusmalleja me tarvitsemme yhtiöitä ja ja me tarvitsemme vähän uudenlaista ajattelua siihen millä tavalla meidän liikenneverkko ja tarvittavat raideinvestoinnit tullaan tullaan tulevaisuudessa rahoittamaan ja liikennöinnin puolella tarjotaan varmasti myös lisää kilpailua me saamme ne kustannukset pysymään alhaisina myös käyttäjille

meidän toivotaan tekevän täällä parannuksia korjausvelkaan on satsattu tällä vaalikaudella noin miljardin euron verran sillä on saatu monia hankkeita kuntoon jos omasta kotiseudusta puhutaan niin alavudelle soiniin alajärvelle ähtäriin näihin kaikkiin on saatu uutta pintaa teihin ja on saatu perusparannuksia tehtyä nämä ovat elintärkeitä reittejä tietysti puuhuollon kuljetuksille maataloustuotteitten kuljetuksille ja niin edelleen ja tietysti ihmisten arkipäiväiseen liikkumiseen tuolla maakunnissa nyt kun syksy ja talvi ovat tulleet ja ovat käsillä niin talvikunnossapito puhututtaa en tiedä onko se meidän eteläpohjalaisten erityinen ongelma ja ovatko yhteydenotot suuntautuneet eniten juuri meihin mutta ainakin yhteydenottoja niistä paljon tulee kun keli on se mikä on eli kun nollan puolin ja toisin sahaa lämpötila ja räntää tulee lunta välillä niin tiet ovat silloin liukkaita ja ihmiset ovat huolissaan kulkemisestaan hiekoituksia tarvitaan ja sitä kautta myöskin turvallisuutta pitää pystyä parantamaan ely keskus on tietysti se joka huolehtii näistä alueellisesti kilpailuttamalla urakoitsijat sitten käyttävät omia aliurakoitsijoitaan hyvin paljon tulee huomautuksia nimenomaan tästä aliurakoitsijoitten toiminnasta ja nämä ovat niitä missä tienkäyttäjän linja tavan kansalaisilla on sitten ahkerassa käytössä ainakin itse olen pyrkinyt näitä yhteydenottoja aina ohjaamaan suoraan ely keskukseen ja monta kertaa parannuksia on sen jälkeen näihin saatukin kun valvonta on suoritettu asia ei ole yksinkertainen mutta siihen pitää kiinnittää huomiota ja saada parannusta

puhemies haluan oikeastaan nostaa puheenvuorossani esiin suomen poikittaisliikenteen mitä liian vähän käsitellään tässäkin salissa me puhumme pääväylistä niin maanteiden kuin rautateiden osalta mutta ne poikittaisyhteydet unohtuvat liian monta kertaa valtatie kahdeksantoista on yksi keskeisimmistä poikittaisliikenteen väylistä tässä oli muutama vuosi sitten oma hankekin keskipohjolan vihreä kuljetuskäytävä hanke jonka yhtenä osana vt kahdeksantoista oli mukana ja nimenomaan myllymäki multia välin oikaisuna joka on ainut vielä rakentamaton valtatieyhteys suomessa etelä pohjanmaan ja keski suomen eli seinäjoen ja jyväskylän

ei ole vielä saatu mutta sen eteen pitää jatkossakin ponnistella se mikä on toinen tärkeä yhteys poikittaisliikenteen osalta on junaliikenne me paljon puhumme pääradasta sen tärkeydestä enkä yhtään väheksy sitä niiden pitää olla kunnossa koska massat liikkuvat siltä osin mutta jotta me pystymme syöttämään liikennettä tälle pääradalle jotta me pystymme mahdollisimman laajasti hyödyntämään meidän rataverkkoamme meillä pitää olla myös nämä poikittaisradat kunnossa joista taas haapamäen rata on yksi keskeinen ja tässä puhutaan nimenomaan jälleen seinäjoen ja jyväskylän kautta seinäjoen ja tampereen välisestä liikenneyhteydestä joka kulkee haapamäen kautta

keskeisessä osassa olen hyvin tyytyväinen siitä että tälle haapamäen radalle on saatu tällä vaalikaudella lisävuoroja ja onhan matkustajamäärätkin nousseet siitä tietysti kiitos matkailun joka tämän radan varrelle on tullut ähtärin eläinpuiston kehittymisen ja pandojen tulon myötä tämän kesän aikana matkustajamäärät ovat nousseet kuusikymmentäkolme prosenttia radalla eli se on erittäin merkittävä asia radan hyödyntäminen entistä paremmin pendelöintiin eli työssäkäyntiin pitää mahdollistaa silloin kun on junavuoroja silloin on käyttäjiä ja silloin myöskin kun on käyttäjiä sille junaliikenteelle tulee kannattavuutta pidemmällä tähtäimellä pitää olla tavoitteena että myös tämä rata saadaan sähköistettyä

arvoisa

puhemies todellakin hallituksella on kiistämättömät saavutukset sen suhteen että on panostettu korjausvelan hoitoon väylien hoitoon lähes miljardilla nyt se sitten loppui tämä ohjelma ja ja todellakin ei ole enää niitä määriä vaikka parlamentaarinen työryhmä silloin aikoinaan linjasi että kolmesataa miljoonaa pitäisi olla mutta joka tapauksessa on hoidettu edellisellä hallituskaudellahan alempiasteinen tieverkko jousti eli hyvä näin että että

mietinnössä on kohtia jotka puoltavat sitä että valtatie kolmen ja hämeenkyrön ohitustien aloittamiselle vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja toteuttamiselle

kaksituhattakaksikymmentä lähtien on hyvät perustelut valiokunnan mukaan hallituksella on oltava valmius arvioida rahoitustarpeita jo kaksituhattayhdeksäntoista lisätalousarviossa samoin hallitusohjelmassa on varmistettava riittävä rahoitus ja todellakin toinen tärkeä asia on tietysti pääradan parantaminen tuossa edustaja lehti puhui siitä että lentoasemalle pitäisi olla suora yhteys ja nimenomaan se tunnin juna tampereelle senhän pitäisi kulkea helsinki vantaan lentoaseman kautta ja näin sitten vapautuisi kuljetuskapasiteettia myös tälle vanhalle pääradalle se olisi tärkeä mutta nyt täytyy kysyä sitten sitä että millä tämä rahoitetaan tuolla keltaisella kirjalla sitä ei pystytä ainakaan kokonaan rahoittamaan silloin me tarvitsemme hankeyhtiöitä tai väyläyhtiöitä ja silloin sijoittajat muun muassa eläkeyhtiöt tulevat siihen mukaan se on tietysti hidasta tuottoa mutta kuitenkin uskon että sijoittajia löytyisi

puhemies ranskassa duunarit ja köyhät mellakoivat keltaliiveissään dieselveron nostoa vastaan ja aikoinaanhan dieseliä pidettiin hyvänä aineena nyt se on kuulemma myrkky suomessa suuri yleisö taas toivoo dieselveron poistoa ja on totta että käyttövoimavero on ajanut tiensä päähän autoilun kustannukset ovat muutenkin korkeita ja joukkoliikennettä ei kaikkialla ole ja ihmisten on päästävä töihin sorateiltäkin jotta autokantamme voisi uudistua vähäpäästöiseen suuntaan auton omistamisen verottamisesta tulisi siirtyä käytön verottamiseen ja sieltä myös rahaa pitäisi ohjautua takaisin väylien hoitoon romutusmaksukin on mielestäni kohdistunut liikaa parempituloisiin ei kaikilla ole varaa uuteen autoon moni pienituloinen voisi kyllä romutusmaksun saadessaan ostaa uudemman käytetyn auton jos pienempiä päästöjä oikeasti halutaan mannermailla uhkaillaan jo dieselautojen kieltämisellä mutta

kehittää nyt uusia biodieselnesteitä ja olen kyllä sitä mieltä että siksi meidän ei tule dieseliä lähteä kieltämään kokonaan autojen polttoaineena me voimme käyttää entistä enemmän uusiutuvia biopolttoaineita lähes kaikissa dieselautoissa kuluttajille pitää antaa lisää tietoa eikä lietsontaa ja epävarmuutta raskas liikennekin tarvitsee vielä pitkään

ja myös nämä

tosiaan tänään tuli uutinen että hallitus esittää tienkäyttöveroa raskaille kuorma autoille näin ulkomaisetkin rekat saadaan maksamaan tosiaan teiden käytöstä ja suomalaisille autoille tämä kompensoitaisiin ja se on minusta erittäin hyvä asia sen verran on pakko taksiuudistuksesta sanoa että liikennepalvelulakihan vapautti poistamalla hintasääntelyn ja asemapaikkavelvoitteen ja se ei ole ihan mennyt niin kuin strömsössä jos ollaan rehellisiä tuossa tapasin pizpalan grillillä hämeenkyröläisen taksimiehen kysyin että mitäs sinä täällä teet sanoi että hän on tullut tänne kaupunkiin hakemaan kyytejä samoin orivedeltä soitettiin että ei ravintolasta enää pääse yöllä taksilla kotiin kun ne ovat kaikki tampereella jonottamassa eli kyllä tälle täytyy jotain korjausliikettä tehdä ja toisaalta halusin kiinnittää huomiota myös siihen harmaaseen talouteen mitä saattaa tämän kilpailun avaamisen myötä tulla

ovat kaikki taksit mielellään tulossa arvoisa puhemies hyvät kollegat tämä oli viimeinen täysimittainen budjettipuheeni minun kansanedustajan urallani ellei sitten hallitus vielä tee ennen vaaleja niin sanottua vaalilisäbudjettia haluan kiittää sekä opposition että hallituspuolueiden edustajia ja toivottaa teille mitä parhainta joulua

kiitokset ja onnittelut edustaja alatalolle

arvoisa herra puhemies pari merkittävää hanketta ovat mielestäni sellaisia jotka olisi syytä katsoa myös taloudelliselta näkökulmalta aikanaan tsaari halusi että pietarin ja helsingin ratayhteys siirretään niin kauaksi rannikosta että laivatykki ei sille radalle kanna minkä johdosta se sijoitettiin sitten riihimäen ja kouvolan kautta tänä päivänä sitä tarvetta ei ei enää ole sen sijaan tarve on saada pietari ja helsinki vantaan lentoliikenne niin sopusoinnuksi että suomen lentoliikenne saa merkittävää lisäkysyntää pietarin alueelta jos vantaalta lähtevä pietarin rata pannaan kulkemaan niin kuin järkevää tuntuu olevan niin se kulkisi porvoon ja kotkan kautta jolloin tämä itä suomen rannikkoalue saataisiin myös tehokkaaseen yhteyteen pääkaupungin kanssa se on minun mielestäni suomen edun mukaista jokainen joka pietarista lähtee tälle radalle melkein aina ostaa myös vantaalta jatkoyhteyden joko eurooppaan tai varsin usein myös aasiaan se tarkoittaa matkustajakohtaisesti ehkä noin viidensadan viiva tuhannen euron tuloutusta suomelle tavalla tai toisella se on kannattava se olisi että takaisinmaksuaika on varmasti alle kymmenen vuotta joka liikenneinvestoinneissa on hyvä suoritus sen sijaan mielenkiintoisempi ehkä julkisuuden kannalta on tunneli helsingistä tallinnaan viisitoista miljardia on teknisesti varmasti mahdollinen mutta onko se taloudellisesti mahdollinen tunneli on ollut pitkään jo pariisin brysselin ja lontoon välillä ja on mennyt varmaan kolme kertaa konkurssiin ei se tunneli ole tässä helsinki tallinna välillä se jota tässä kaivataan kyllä helsingin tallinnan välillä oli myös pikayhteys aikanaan helikopterilla kesti kaksikymmentä minuuttia tunnin välein neljätoista henkeä hinta nykyrahassa edestakaisesta matkasta ehkä joku kuusisataa viiva seitsemänsataa euroa niitäkin asiakkaita on jotka halusivat vaihtaa kahden tunnin laivamatkan tähän joko pelkäsivät lentämistä tai halusivat nauttia laivamatkasta helsinki tallinna välillä on vuosittain yli kaksi miljoonaa matkustajaa laivoilla se on vilkkain laivayhteys suomesta se voittaa jo helsinki tukholmankin mennen tullen ihmiset jotka menevät laivalla eivät välttämättä näe sitä matkana muuten kuin että siellä on kiva olla ollaan perillä kun päästiin laivaan nautitaan ruuasta ostetaan tuliaisia mikä näkyy kyllä saapuvien varustuksessa kun he laivasta ulos tulevat mutta jos lähdetään siitä että puolet kahdesta miljoonasta ottaisi sitten vaihtoehtoisesti

kuinka paljon siitä voisi sitten laskuttaa jos investoinnit ovat viisitoista miljardia mahdollisesti enemmän yhtälö on mahdoton se että suomessa kahta hanketta tällä samalla saralla pohditaan osoittaa että liikennesuunnitelmia ja kannattavuuslaskelmia ei ilmeisesti ole tehty lainkaan liikennesuunnitelmissa on aika helppo tehdä kannattavuuslaskelmia koska liikennetutkimukset osoittavat tavaravirtojen määrän laadun ja aikataulutkin minkä johdosta liikenneinvestoinnit kyllä suomessa on tehty tällä kannattavuus ja tarpeellisuusperiaatteella suomessa tarvitaan erilaisia kulkumuotoja ei voida lähteä siitä että julkinen liikenne kattaisi kaiken mitä suomessa tarvitaan liikkumiseen täällä tarvitaan polkupyöriä täällä tarvitaan henkilöautoja täällä tarvitaan linja autoja ja ja jokaisella näistä liikennemuodoista on oma vahvuusalueensa

joka suomessa pärjää ilman henkilöautoa täytyy asua todennäköisesti ihan helsingin keskustassa tai vastaavassa ja olla sellaisessa työtehtävässä jossa hän ei tarvitse autoa hänellä harrastavia lapsia tai balettitunnilla käyviä lapsia joita joutuu kuljettamaan todennäköinen tilanne on että dieselautot ja bensa autot muuttuvat vähitellen sähköautoiksi tai vetyautoiksi vedyssä on se ominaispiirre että sitä voidaan tehdä tuulisähköllä ja tuulen voima voidaan varastoida vetyyn vanhaa kalustoa voidaan modifioida vetykäyttöiseksi ja se on oikeastaan ensimmäinen vaihtoehto akun lataamisen ohella mikä tietysti edellyttää taas sähköautoa mihin tuulivoimaa voidaan järkevästi säilöä helsinki on mielenkiintoinen helsinki lähtee siitä itsenäisesti päättää kuinka ahdasta ja liikennesumppumaista liikkuminen täällä on mutta kansallisesti se on on huono juttu jos asiakkaat eivät pysty tulemaan kohtuullisessa ajassa helsinkiin ja pääsemään täältä kohtuullisessa ajassa muualle tässä on kyseessä valtakunnallinen etu tämä ei ole pelkästään helsingin asia jos siellä vielä suunnitellaan sitten liikenneruuhkamaksuja niin se rasittaa koko talouselämää

arvoisa puhemies

työ ja elinkeinoelämän tarpeet on otettava huomioon ei ole kuitenkaan itsestäänselvää että eduskuntapuolueet löytävät yhteisen sävelen esimerkkinä toimikoon yritystukien parlamentaarinen työryhmä parlamentaarisen päätöksenteon periaatetta kuitenkin murentaa se että yhteisen neuvottelun tulokseen ei hallituksella ollut antaa resursseja ensi vuoden talousarviossa tuntuu siltä että työryhmän työ valuu hukkaan olen ehdottomasti sitä mieltä että työryhmän esittämän kolmensadan miljoonan euron rahoituksen nosto korjausvelan selättämiseksi olisi pitänyt tehdä jo ensi vuonna

viikko sitten toinen parlamentaarinen työryhmä antoi yksimielisen raporttinsa siinä päätettiin laatia kaksitoista vuotinen suunnitelma liikenneverkostamme tämä on äärimmäisen hyvä että tehdään tällaisia yhteisiä pitkäjänteisiä suunnitelmia ja kun ne tehdään parlamentaarisesti ja päätetään yksimielisesti niillä on luonnollisesti oma painoarvonsa nyt kuitenkin herää kysymys kun ensimmäisen liikenneverkkotyöryhmän päätökset vesitetään niin mikä tulee olemaan painoarvo tällä jälkimmäisen työryhmän kaksitoista vuotisen suunnitelman toteuttamisella mikä on se tulevaisuus painoarvo arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ovat korostuneet hallituksen korostuneet hallituksen toimissa viimeisten vuosien aikana liikenne ja viestintäministeriö julkaisi oman ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmänsä näkemyksen siitä miten liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä ja hiilineutraaliksi vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä sen toteuttaminen tulisi toteuttaminen tulisi vaatimaan ennennäkemätöntä suomen henkilöautokannan uudistamista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevilla autoilla tällä hetkellä tiellämme liikkuu noin kaksi pilkku seitsemän miljoonaa bensiini tai dieselkäyttöistä ajoneuvoa näiden fossiilisilla polttoaineilla käyvien autojen verotus kiristyisi tuntuvasti jatkossa onpa jopa bensiini ja dieselautojen tuonnin lopettamistakin väläytelty villeimmissä tulevaisuudenkuvissa hallituksella on roppakaupalla idealismia mutta siitä puuttuu realismi suomi on pitkien välimatkojen maa suuri osa suomesta on vielä laajamittaisen joukkoliikenteen laajamittaisen joukkoliikenteen ulkopuolella henkilöauto on monille elinehto ja autoilijoihin kohdistuvaa kuritusta on vaikea ymmärtää henkilöautoliikenteen päästöt muodostavat vain noin yhdeksän prosenttia suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä pienen kansan hyvin marginaalisiin päästöihin keskittymisessä uhkaa mennä lapsi pesuveden mukana siksi toivon jatkossa malttia liian pitkälle menevässä ilmastohumpassa sähkö tuntuu olevan se joka tulevaisuudessa ratkaisee lähes kaiken liikenteessäkin kuitenkin jos lämmität talosi sähköllä se on erittäin huono asia se pitäisi tehdä joko maalämmöllä tai ilmalämmöllä mutta jos ajat sähköautolla pelastat maailman olisin kiitollinen jos joku pystyisi kertomaan minulle sen mitä eroa näillä sähköillä on lämmityssähköllä

arvoisa puhemies

kehityksen estämiseksi on ilmastotutkijoiden mukaan fossiilisten polttoaineiden käytön raju vähennys kuluttajat kokevat suurta huolta siitä millaiseksi maapallon ilmasto on muuttumassa ja haluavat vaikuttaa huolestuttavaan kehitykseen vähentämällä omia päästöjään ilmastoystävällisiksi mielletyt sähkö ja hybridiautot ovat monille kuluttajille nykyään liian kalliita mutta biokaasua käyttövoimana käyttävän auton hankinta on varsin edullinen ekoteko myös hallitus tukee nestemäisiä polttoaineita käyttävien autojen konversiota kaasuautoiksi silti vähäpäästöisten kaasuautojen omistajia rangaistaan korkealla käyttövoimaverolla joka on merkittävästi suurempi kuin bensiiniä polttoaineena käyttövoimana käyttävien autojen autovero kaasuautojen käyttövoimaveroa tulee nopeasti pienentää jotta se olisi oleellisesti lähempänä autoveron tasoa pyrkimyksenä tulee olla että biokaasuautojen käyttövoimavero poistuisi kokonaan hallituksen tulee toimia biokaasun käytön edistämiseksi myös siten että yhä useampi kuluttaja valitsee tankatessaan maakaasun sijasta biokaasun tällä hetkellä fossiilinen maakaasu on edullisempaa kuin uusiutuva energianlähde biokaasu arvoisa puhemies hallituspuolueet ovat jakaneet liikenteen joululahjarahat tiehankkeisiin mielestäni tämä yli kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäpotti on jaettu alueellisesti epätasa arvoisesti uudellamaalla rahoitusta vain yksi hanke riista aita välille vihti kirkkonummi turku helsinki moottoritiellä se parantaa liikenteen turvallisuutta ja tarpeita on enemmänkin uudenmaan alueen kevyen liikenteen hankkeiden rahoitus on ollut pitkään riittämätön hankkeita on olennaisesti nopeutettava monivuotisen teemapaketin kautta se parantaisi työ ja koulumatkojen turvallisuutta sekä lisäisi arjen hyötyliikuntaa rataverkkomme kunto rapistuu sillä rautateillä on miljardin euron korjausvelka muun muassa turvalaitejärjestelmät ovat monin osin vanhoja ja elinkaarensa päässä mistä aiheutuu junaliikenteen myöhästymisiä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta liikenne on saatava paremmin raiteille uudellamaalla tarvitaan raiteita länteen itään ja pääkaupunkiseudulle rantaradalle tarvitaan karjaalla kunnostusta sekä kaksoisraiteita hankkeen ensimmäinen vaihe on espoon kaupunkirata myös porvoon suuntaan kaivataan lähijunaliikennettä itäisen rantaradan suunnittelu on aloitettava pikimmiten hanko hyvinkää radan sähköistys on tärkeä hanke myös teollisuuden kuljetusten ja viennin kannalta näiden hankkeiden edistäminen jää tulevalle kaudelle hallituksen budjetissa sen sijaan on rahoitus länsimetron jatkolle raide jokeri pikaraitiotielle tunnin junan suunnitteluun turkuun ja aloitusraha pääradan nopeuttamisen

tunnin juna turkuun tuo lähijunaliikenneyhteyden myös lohjalle mikä on tärkeä ja odotettu uudistus helsingistä karjaan suuntaan menevään rantarataan on myös ehdottoman tärkeää panostaa sillä tämä liikenneyhteys on länsiuusmaalaisille asukkaille tärkeä yhteys on hyvin vilkkaassa arjen työmatka ja koululiikenteen käytössä

puhemies tämän hallituksen aikana on varsin merkittäviä liikennehankkeita saatu vietyä eteenpäin siitä nyt on varmaan

marraskuussa kaksituhattaseitsemäntoista kansainvälisen tunnustuspalkinnon ansioistaan edistyksellisen liikennepolitiikan ja lainsäädännön edistäjänä tämän hallituksen aikana on liikenne ja tietoliikenneväyliin sijoitettu rahaa yhteensä noin kolmen miljardin euron arvosta ja se kyllä näkyy näkyy varsinkin tämä yksityisteiden kymmenen miljoonan euron tasokorotus on ollut varsin hyvä se on tuolla alemmalla tieverkostolla näkynyt ja on metsätalouden puuhuollon kannalta ollut oleellinen summa jotta sieltä saadaan metsäteollisuudelle puuta liikkeelle ensi vuoden budjettiin on vähäisistä vaatimattomammista määrärahoista onnistuttu saamaan enempi tänne liikenneturvallisuuden puolelle talvikunnossapitoon on tulossa se yli kaksikymmentä miljoonaa euroa joka on tärkeä

varsinkin talvikunnossapito ja kelirikkoajan tiestön kunnossapito on ollut vähän heikompaa ja nyt siihen sitten tämmöinen täsmäisku tulee mikä on erittäin hyvä varsinkin tuolla sorateitten varsilla myös tasoristeysten poistamiseen ja

liittyvät hankkeet ovat erittäin tärkeitä ei ole puomeja radan varrella näillä saadaan ratojen risteäminen turvallisemmaksi kuin se on tähän asti ollut lisäksi varsin hyvänä pidän minkä ministerikin täällä omassa puheenvuorossaan toi esille kolmen pilkku viiden miljoonan euron kävelyn ja pyöräilyn väylähankkeita toisaalta se lisää kansalaisten hyvinvointia tämmöistä omaehtoista liikkumista kun on hyvät reitit ja väylät joita pitkin voi liikkua ja se on toisaalta myös kansanterveydellinen asia kolmantena haluan nostaa vielä esille tämän ratahankkeen joka kulkee ylivieskasta iisalmeen tätä rataa rataa on jo pitempään oltu sähköistämässä ja varsinkin äänekosken biotuotetehtaan myötä puuhuolto sinne tehtaalle on huomattavasti lisännyt tämän radan käyttöä se rata on käytännössä täynnä ja onneksi valiokunta on siihen nyt voimakkaasti ottanut kantaa että tätä sähköistämistä pitäisi saada koska

äänekosken tehtaan puuhuollon turvaaminen on erittäin ensinnäkin tämä ylivieska iisalmi rata ja sitten keski suomen rata parempaan kuntoon niin siinä pystytään tätä teollisuuden puuhuoltoa sitäkin rataa pitkin hoitamaan

arvoisa herra puhemies

tähän asiaan ratkaisun tällä kaudella on satsattu historiallisen paljon olemassa olevan perusväylästömme kunnostukseen se on erittäin hyvä linjavalinta sillä liikenneväylästömme korjausvelka on vieläkin aivan liian suuri ja parlamentaarisen työryhmän kolmensadan miljoonan euron määräraha tulee saada myöskin tulevina vuosina budjettiin nyt näillä korjausvelkarahoilla on saatu korjaushankkeita joka puolelle suomea ja hyvä niin me keskustassa olemme aidosti huolissamme kaikenasteisista teistä suomessa kiitos valtiovarainvaliokunnalle tuosta kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lisäyksestä perusväylänpitoon jolla saadaan parannuskohteita kaikkiaan neljäkymmentäviisi tiehanketta kunnostukseen eri puolilla maatamme nimenomaan koko suomessa siellä on muun muassa kotiseutuni läheltä ylämaantie kahdeksansataatuhatta erittäin hyvä asia mutta ylämaantie tarvitsee vielä miljoonan euron lisärahoituksen jotta koko tieosuus tulee kunnostettua myöskin valtatie kolmetoista etenkin savitaipale myttiömäki tulee saada kunnostukseen se on isompi hanke noin kahdeksan miljoonaa euroa ja itse vilpittömästi toivon että vielä tällä tällä vaalikaudella löydetään nuokin rahat ja tie pääsee kunnostukseen

niiden korjauksiin on tuo seitsemäntoista miljoonaa euroa ja tuo taso on pidettävä myös tulevina vuosina olemassa olevana yksityistiet ovat se hiussuonisto suomen tieverkostossa kun puhutaan raideyhteyksien kehittämisestä niin turun tunnin junan ja niin sanotun pääradan kehittämistarpeiden rinnalla myös itäradan nostaminen samalle viivalle edellisten väylien kanssa on erittäin tärkeää sillä on sekä alueellisen kehityksen että myös venäjälle suuntautuvan liikenteen kannalta suuri merkitys pitkien etäisyyksien suomessa myös lentoliikenne on turvattava on hyvä että myös finavian ulkopuolisten lentokenttien toiminnan tukemiseen on varattu euroja siksi esimerkiksi lappeenrannan lentoasema tarvitsee vielä tukea vaikka se onkin lähtenyt suhteellisen hyvin toimimaan ja reittilentoja on kolmeen euroopan kohteeseen viime päivinä on puhuttu paljon autoilusta ja ilmastotavoitteista mielestäni tässäkin asiassa on pidettävä jalat vielä kiinni maassa pitkien etäisyyksien suomessa on realismia että ihmiset tarvitsevat omaa autoa autokantaa on pyrittävä nuorentamaan mutta kaikilla ei ole vielä varaa hankkia ainakaan kalliita sähköautoja me tarvitsemme vielä pitkään biopolttoaineita myös lähes kaikissa dieselautoissa sellaisenaan myös uusiutuvia biopolttoaineita realismia on myöntää että esimerkiksi lentokoneet ja raskas liikenne käyttävät vielä pitkään polttomoottoreita ilmasto ei pelastu pelkästään sillä että autoilusta tehtäisiin kalliimpaa arvoisa puhemies on erittäin hyvä että nyt myös kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on vihdoin saatu valtion talousarvioon konkreettisesti kun puhutaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja liikenneyhteyksistä niin emme saa unohtaa nopeita ja toimivia verkkoyhteyksiä siksi on hyvä että laajakaistahankkeita jatketaan käyttämättä olevien määrärahojen turvin lopuksi haluan vielä kiittää liikenneministeriä sinnikkyydestä vinjettiasiassa vihdoin myös valtiovarainministeriö tuli mukaan ja hallitus pääsi antamaan eduskunnalle esityksen raskaiden kuorma autojen tienkäyttöverosta näin saadaan ulkolainen raskas liikennekin maksamaan tiestömme käytöstä muutokset eivät tietenkään saa lisätä kotimaisen raskaan liikenteen kokonaisverotusta edustaja hoskonen otti esille vesitieasian ja siinä haluan sanoa että saimaan kanavan sulkujen jatkaminen on erittäin tärkeää myös tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

seitsemänsataatuhatta sähköautoa siten että ne olisivat liikenteessä kaksituhattakolmekymmentä luvulla yhtälö on käytännössä mahdoton muistutan että tieliikenteen hiilidioksidipäästöt suomessa ovat seitsemäntoista prosenttia kokonaispäästöistä eli noin kymmenen pilkku kahdeksan miljoonaa tonnia henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat yhdeksän prosenttia mikä tarkoittaa viittä pilkku yhdeksää miljoonaa tonnia vertailun vuoksi kahden yksittäisen suurimman hiilidioksidipäästöjä ilmakehään tuottavan yrityksen eli raahen terästehtaan ja helsingin energian tuottamat päästöt ovat seitsemän pilkku yksi miljoonaa tonnia vuodessa eli noin kaksikymmentä prosenttia korkeammat kuin koko suomen henkilöautoliikenteen päästöt yhteensä edelleen on hyvä tietää että kahdenkymmenen energiasektorin suurimman päästölähteen päästöt ovat yhteensä noin kaksikymmentä miljoonaa tonnia eli lähes kaksinkertaisesti suomen koko tieliikenteen päästöt vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tietojen perusteella

vuonna kaksikymmentäkahdeksan liikenne ja viestintäministeriön työryhmä asetti maaliksi täyssähköautoa ja satakolmekymmentätuhatta kaasuautoa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä näiden tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaisi sitä että suomessa myytäisiin kuusikymmentätuhatta viiva kahdeksankymmentäviisituhatta uutta täyssähköautoa tästä hetkestä eteenpäin joka vuosi tällä hetkellä suomessa on reilusti alle kymmenentuhatta täyssähköautoa liikenteessä ja uusia autoja ylipäätään kaiken kaikkiaan myydään reilu sadassatuhannessa vuodessa

miljoonaa sähköautoa pelkästään kiinan markkinoille joka vuosi voi siis käydä niin että lähivuosina suomen markkinoille ei yksinkertaisesti riitä sähköautoja vaikka kuinka haluaisimme niitä ostaa arvoisa puhemies edellisen perusteella mitään teknologiaa ei tule tuomita bensiinimoottorit dieselmoottorit kaasumoottorit sähkömoottorit kehittyvät kaikki voimakkaasti ja ovat vuosi vuodelta ympäristöystävällisempiä ja ovat kaikki käytössä maailmalla myös kaksituhattakolmekymmentä luvulla viime aikoina on erityisesti demonisoitu dieselautoja on kuitenkin niin että dieselmoottorin hiilidioksidipäästöt ovat lähtökohtaisesti noin kaksikymmentä prosenttia bensiinimoottoria pienemmät dieselteknologia polttomoottorit muutoinkin kehittyvät autonvalmistajien toimesta kovaa vauhtia ja ovat vuosi vuodelta nekin ympäristöystävällisempiä vuonna kaksikymmentäyksi euroopassa rekisteröityjen autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö saa olla maksimissaan yhdeksänkymmentäviisi grammaa per kilometri arvoisa puhemies sähköautojen tekniikan on kehityttävä vielä reilusti ja myyntimäärien kasvettava jotta niistä tulee tavallisen kuluttajan kukkarolle sopivia tällä hetkellä ne ovat hinnaltaan hinnaltaan liian kalliita eikä mallivalikoima täytä muun muassa normaalin perheen tarpeita edellisen perusteella lienee helppo ymmärtää ettei ihmisten liikkumisen suhteen äkkinäisiä ratkaisuja voida tehdä polttomoottoriautoja niin dieseleitä kuin bensa autojakin myydään ja on pakko vielä pitkään niiden käyttämistä ei saa tehdä suomalaisille kohtuuttoman kalliiksi tai hankalaksi uusien teknologioiden käyttöönottoa liikenteessä tulee porkkanaperiaatteella edistää sitä mukaa kun teknologia kehittyy ja tulee hinnaltaan tavallisen tienkäyttäjän ulottuville ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vastaa niitä tarpeita joita ihmisillä suomessa on

arvoisa herra puhemies tuossa edellä kuultiin erittäin hyvä tilannekatsaus missä sähköautojen suhteen tässä vaiheessa mennään ja sanoa että allekirjoitan edustaja kopran puheen siltä osin täysin se on tulevaisuutta mutta maltilla siinä pitää edetä arvoisa puhemies liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa on tänään käsitelty täällä salissa ja ja monessa puheenvuorossa puhuttiin korjausvelasta toki korjattavaa vielä suomalaisissa väylissä on erityisesti korjattavaa on tiestössä ja tässä rahoituksessa toivon että tulevalla hallituksella on jo selkeä näkemys miten uudet isot investoinnit suomessa rahoitetaan tulevaisuudessa tämä niin sanottu budjettivetoinen rahoitusvaihtoehto isojen investointien on tullut tiensä päähän korjausvelkaa todellakin on se kaksi ja puoli miljardia siitä on tälle hallitukselle annettava iso kiitos että sitä lyhennettiin sen kolmensadan miljoonan euron verran vuositasolla joka vuosi toivottavasti myös tulevaisuudessa päästään samaan parlamentaarinen työryhmä teki hyvää työtä kaksitoista vuotisessa ja sille työryhmälle toivon toki jatkoa näin ollen saadaan pitkäjännitteisyyttä suomalaiseen liikenne ja väyläinvestointiohjelmaan uusien hankkeiden osalta tämmöinen pitkäjänteisyys on välttämätöntä ja toivon että se menee yli hallituskausien niin kuin tässä parlamentaarisessa työryhmässä asiaa linjattiin tärkeitä saavutuksia tälle vuodelle oli myös tämä pääväylien asetus että määriteltiin mitkä suomen väylistä kuuluvat pääväylään siinä voi olla maakunnittaisia eroja ja varmaan joiltakin osin jossain maakunnassa podettiin tyytymättömyyttä mutta kokonaisuudessa pidän sitä hyvänä ja varsin tasapuolisena koko maata ajatellen siinähän tärkeimpänä ajatuksena olivat elinkeinoelämän tavoitteet ja tarpeet ja siltä pohjalta tämä runkoverkkoselvitys hyvin pitkälle tehtiin äsken kuultiin tosiaan erittäin ansiokas puheenvuoro sähköautoista myös itse olen samaa mieltä että meidän pitää ottaa vastaan ilmastonmuutoksen haasteet ja tavoitteet mitkä on asetettu ne ovat kunnianhimoiset ja niihin pitää toki pyrkiä mutta pitää olla realismia ja pitää miettiä mitä suomalainen liikenne tällä hetkellä on itse näkisin että ja etanolivaihtoehdot ja kaasuvaihtoehdot ovat niitä mihin tällä hetkellä suomessa pystytään järkeviä ratkaisuja tekemään ne ovat kohtuuedullisia ja kun tällä hetkellä suomessa on noin kolme miljoonaa autoa niin toivon että ne polttoaineratkaisut ovat sellaisia millä tämä koko kolmen miljoonan autokanta saataisiin käyttämään käyttämään näitä biovaihtoehtoja silloin nämä sekoitevelvoitteet ja tämä etanolivaihtoehto ynnä muut tulevat lähes ainoaksi vaihtoehdoksi

toki sähköautot sitten kun ne aikanaan tulevat markkinoille hinnaltaan edullisemmin ja ne ovat kaikkien meidän olemaan yksi merkittävä puhtaan liikenteen vaihtoehto raideliikenteestä täällä on puhuttu ja käytetty hyviä puheenvuoroja pidän tärkeänä että suomi linjaa nyt kolme isoa pääväylää raiteissakin ja siinä haluan nostaa tätä itäratakeskustelua mikä tämän vuoden aikana on noussut tässä talossa tarpeelliset tarpeelliset selvitykset on tehtävä ja siltä pohjalta mietittävä mikä niistä on taloudellisin taloudellisin vaihtoehto ja huomioitava tietysti suomalaisten kansainväliset yhteydet edustaja alatalo kommentoi täällä taksiuudistusta ansiokkaasti ja allekirjoitan hänen mielipiteensä siinä toivon että tulevan vuoden tai lähivuosien aikana käydään railakas keskustelu siitä uudistuksesta ja sen hyödyistä ja haitoista ja tehdään sitten tarpeellisia muutoksia mikäli näin

haluaisin vielä toivoa että eduskunta tulevanakin talvena kiinnittää talvikunnossapitoon erityistä huomiota

arvoisa herra puhemies liikenneväylien korjausvelka on kasvanut koko kaksituhatta luvun noin sadan miljoonan euron vuosivauhtia aina vuoteen kaksituhattaviisitoista asti kun sipilän hallitus muodostettiin perussuomalaiset olivat mukana niin hallitusohjelmaan otettiin tämä korjausvelan lyhentäminen kolmellasadalla miljoonalla eurolla kolmena vuonna näin siis pantiin edellisen vaalikauden parlamentaarisen työryhmän linjaukset täytäntöön tämä oli tavattoman tärkeää ja näin saatiin pysäytettyä ehkä hieman jopa lyhennettyä korjausvelkaa nyt on kuitenkin ikävä todeta että tämä jakso on poissa no eivät ole perussuomalaisetkaan enää hallituksessa ja se kai tässä sitten näkyy arvoisa puhemies on tärkeää että ensi kevään hallitusneuvotteluissa ja kehysriihessä ja eduskunnan kehyspäätöksessä otetaan korjausvelka jälleen vakavasti ja siihen satsataan niin että meidän jälkeemme tulevat sukupolvet saavat tiestön tämän arvokkaan kansallisvarallisuuden paremmassa kunnossa kuin mitä me olemme sen saaneet tämä on tärkeä asia arvoisa puhemies on kyllä aivan käsittämätöntä että nämä suuret liikennehankkeet rahoitetaan edelleen vuotuisilla valtion budjeteilla pitkäjänteisiä investointeja sijoituksia niihin pitää luoda rahoitusjärjestelmä joka ottaa tämän näiden luonteen huomioon vuotuisissa budjeteissa pitää rahoittaa kunnossapito pienet hankkeet mutta suuret kohteet on irrotettava ja toteutettava investointeina niin käytännössä kuin myös valtion kirjanpidossa tässä yhdyn edustaja ala nissilään oikein voimallisesti ja ensi kaudella hoidatte tämän asian kuntoon nämä suuret investoinnit toki pienemmätkin ovat tuottavia sijoituksia ne lisäävät liikenteen sujuvuutta nopeutta ja turvallisuutta ne vahvistavat elinkeinopolitiikkaa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ne nopeuttavat työmatkaliikennettä ja muuta liikennöintiä ne lisäävät kansantalouden tuottavuutta ne parantavat työllisyyttä eli ne luovat bruttokansantuotteen kasvua tästä kaikesta seuraa ihmisten elämä yritysten elämä paranee ja julkinen sektori saa lisää verotuloja joilla verotuloilla voidaan sitten pitää muita toimintoja yllä tämä on sellainen perusasia että on käsittämätöntä että se on vuodesta toiseen vuosikymmenestä toiseen laiminlyöty tai jätetty unholaan niin kuin edustaja ala nissilä totesi ei pienimmässä kunnassakaan tehdä tällä tavalla jo on aika korjata tämä epäkohta mahdollisimman pian malleja löytyy ja pääomiakin suomesta löytyy ei tarvitse edes ulkomaille lähteä näitten asioiden kuntoon saattamiseksi arvoisa puhemies on todella ikävä että liikennejaostossa jäin täysin yksin kun

tampere jyväskylä ratayhteyden toisen raiteen rakentamista orivesi jämsä välille tämä olisi pitänyt ehdottomasti saada äänekosken ja jämsänjokilaakson metsäteollisuuden tuotteet tuodaan vuosaareen ja raumalle tuota rataa pitkin traktorit suolahdesta tuodaan suurelta osin valmetin metson metson tai mikähän se on nyt rautpohjasta tuodaan ja niin edelleen valtavat arvokkaat kuljetukset ja on rata tähän piti olla miljoona jossakin mutta sitä miljoonaa ei mistään löytynyt arvoisa puhemies vielä totean että kirri tikkakoski moottoritie sai rahansa taannoin palokanorren ja kirrin alue sai viime lisäbudjetissa nyt uuraisille johtava tie jyväskylästä lintukankaan rannilan välillä saa kevyen liikenteen väylän tämä on erinomaista ja osuu omille kotikylilleni vaajakoskella on nelostie ysitie kolmetoista tie ja kaksikymmentäkolme tie valtatiet samassa kohdassa ja pullonkaula siihen pitää myös saada rahoitus mahdollisimman pian

arvoisa puhemies hanko hyvinkää rata on etelä suomen ainoa merkittävä tavaraliikenteen rata jota ei ole sähköistetty vaikka sähköistämistä on suunniteltu ja jopa luvattu jo vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäviisi liikenneviraston sähköistämissuunnitelma radalle ehti vanheta vuonna kaksituhattakuusitoista mutta liikennevirasto käynnisti kaksituhattaseitsemäntoista työn radan sähköistämissuunnitelman päivittämisestä kun tämä suunnitelmatyö nyt on käynnistetty tulisi varmistaa että suunnitelma nyt myös johtaa sitten tähän hanko hyvinkää radan sähköistykseen tämän rataosuuden sähköistys

tehostaisi rahtikuljetuksia rautateillä ja parantaisi liikenneturvallisuutta se vähentäisi myös päästöjä maanteillä kun rahtia siirtyisi maanteiltä rautateille hangon satama kasvaa ja se toimii tietysti länsi uudenmaan talouskasvun veturina mutta se on myös ihan kansallisella tasolla todella tärkeä vientisatama vienti ja tuontisatama ja voimme todeta että myös suomelle vaikeiden liikenteen päästöjen vähentämisen tavoitteiden saavuttaminen

arvoisa puhemies liikenneyhteydet ovat usein ratkaisevassa asemassa kun ihmiset valitsevat asuinpaikkansa ja yritykset arvioivat minne heidän heidän kannattaisi toimipaikkansa toimipaikkansa sijoittaa toimivat liikenne ja viestintäyhteydet ovat edellytys yhteiskunnan ja sen alueiden kehitykselle myös alempi tieverkko on tärkeä sen kunto ratkaisee miten etenkin metsäteollisuuden maatalousyrittäjien ja elintarviketeollisuuden raaka aineiden logistiikkaketjut tehtaisiin ja jalostamoihin toimivat

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

joita kuitenkin tänä päivänäkin suomessa tarvitaan jopa jokapäiväiseen liikkumiseen ja myös suomalaisen ruoantuotannon muun muassa maidontuotannon turvaamiseen pitää saada kuntoon haluan antaa kiitosta alueellisesti kollegoilleni siitä että saimme rahoituksen riihimäen liityntäpysäköinnille joka helpottaa isolta alueelta myös linja autoliikenteen käyttöä työmatkaliikennöinnissä tärkeänä näen myös kantatie viidenkymmenenneljän riista aitarahoituksen se on yksi suomen pahimpia peurakolariteitä tällä tienpätkällä tapahtuu noin sata peurakolaria vuositasolla ja siitä nyt läntinen osuus saadaan laitettua kuntoon arvoisa puhemies autoverosta en tänään yksityiskohtaisesti käy keskustelua tuon kuitenkin saman esityksen joka löytyy eduskunnan muutamien päivien takaisista pöytäkirjoista laajemmin että autoverosta mielestäni olisi syytä ensi vaalikaudella tehdä ratkaisu sen luopumisesta esimerkiksi neljän tai viiden vuoden

ja sitten kokonaan se olisi myös ympäristöteko pidän myönteisenä myös tämänpäiväistä ratkaisua vinjettimaksusta ulkomaalaiselle raskaalle liikenteelle kotimaiselle kuljetusalalle se tullaan korvaamaan käyttövoimaveron alennuksella eli tämä ei tule rasittamaan suomalaista raskasta liikennettä arvoisa puhemies pääradasta on puhuttu paljon muun muassa tampereen kansanedustaja sofia vikman hetki sitten puhui pääradasta hyvin ja toi esille sen tärkeitä vaikutuksia muun muassa sen että tämän pääradan varrella asuu jopa kolme miljoonaa suomalaista ja nyt on saatu aikaiseksi ratkaisu että päärata pääsee mukaan yli kolmenkymmenen miljardin euron eun investointikokonaisuudesta kilpailemaan hakemaan tätä rahoitusta osana eun ydinverkkokäytävää johon se on pääsemässä verkkojen eurooppa ohjelman kautta pääradalla on tehty paljon vaikka meilläkin maakunnassa tietyt tahot haluavat levittää täysin vääränlaista tietoa ykkösvaihe käynnistyi vuonna kaksituhattakuusitoista silloin parannettiin liikennepaikkojen toimivuutta rakennettiin ensimmäiset lisäraiteet ainola

asti ja aiemmin on jo tehty tämän kokonaisuuden kannalta tärkeä vaikkakin aika pieni hanke kolmioraide joka oli edellytys pääradan vaihde ja raiteistomuutoksille tämä tämä helpotti muun muassa tätä ruuhkaista risteysasemaa toisessa vaiheessa joka valmistui nyt siis tänä vuonna ja jossa hanke on lähdössä toteutukseen rakennetaan lisäraiteet kerava jokela välille näin syntyy kahdenkymmenen kilometrin mittainen yhtenäinen neljän raiteen osuus pääradalle ja lisäraiteet rakennetaan myös kytömaa ainola purola jokela välille ja tavaraliikenneraiteet hyvinkään ja riihimäen välille sekä keravalta lahden oikoradalle eli pääradalla on tehty nämä toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä sen eteen että seuraavassa vaiheessa pystytään tekemään päätöksiä riihimäeltä kohti pohjoista hämeenlinnaan hämeenlinnasta tampereelle ja äärimmäisen tärkeää on se että se hanke etenee myös siitä kohti pohjoista sillä tämän eu rahoituksen yhtenä tärkeänä saantikriteerinä ja siihen

nähdään että liikenne on koko suomessa tärkeä asia joka puolella on tärkeitä hankkeita siinä mielessä on tärkeätä että löydämme rahoitusratkaisun uudelle vaalikaudelle koska muuten olemme aivan mahdottoman tilanteen edessä ja kun sanoin että koko suomen kannalta tärkeä asia niin minä lähden siitä että ei kaikkien teiden pidä tulla tänne helsinkiin vaan liikenteellä on todellakin asumisen yrittämisen aluekehittymisen kannalta poikkeuksellisen tärkeä merkitys näinä aikoina sitten arvoisa puhemies kysyn mistä on lyhyin tie eurooppaan vastaan itse se on turusta turusta on lyhyin tie eurooppaan ja sen takia on tärkeätä että että väylät väylät sinne ovat kunnossa me kannatamme näitä tunnin juna ratkaisuja mutta sitä ennen on kuitenkin suomessa siinä on aikaakin tärkeä hoitaa nämä vientiväylät ja liikenneturvallisuusväylät kuntoon jos nyt menen tuonne lounais suomeen niin esimerkkinä juuri ysitie kasitie ohikulkutie paraisten väylä kaikki suomalaisen elinkeinoelämän kannalta tärkeitä korjaus kehittämishankkeita jotka pitää pitää toteuttaa kun me puhumme tunnin junasta ja pika tampere junasta niin tarkoitettu helsinkiä yksin hyödyttämään sen takia on tärkeätä että että siellä tampereen suunnalla pirkanmaalla lounaassa ja muualla tämä seudullinen liikenne toimii silloin niistä saadaan hyöty ja itärata totta kai olin juuri tulossa itärataan jonka haluan tässä mainita se on se on tärkeä asia arvoisa puhemies liikenne on paitsi pääväyliä niin se on myöskin alemman tason tiestöä ja seudullista liikennettä joita kaikkia on tärkeä yhdessä kehittää ja ja tässä suhteessa tämä vaalikausi on ollut hyvä vaalikausi on aloitettu nyt tämmöinen uudenlainen voimakkaampi liikenteen kehittäminen mutta nyt tämän jatko on erittäin tärkeä ja keskustan johdolla se menee eteenpäin ja kiitän myöskin tästä vinjettimaksusta keskusta joutui siinä lyömään nyrkkiä pöytään jotta se tänne eduskuntaan saatiin mutta saatiin kuitenkin

arvoisa puhemies tällä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla on paljon tärkeitä pieniä parannuksia tiestön ja kelirikon hoitamiseen kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisärahoitusta tasoristeysohjelmaan kymmenen miljoonaa euroa jota kyllä pitää seuraavankin hallituksen hyvin voimallisesti ja suuremmillakin summilla jatkaa paljon on on ollut näitä tasoristeysvaaratilanteita ne ovat inhimillinen kysymys ja todellakin turvallisuuskysymys lisäksi laivaliikenteeltä perittävien väylämaksujen puolitusta jatketaan seuraavina vuosina seuraavan hallituksen olisi kyllä syytä ottaa pidemmällä tähtäimellä väylämaksun poistaminen kokonaan tavoitteeksi myös tunnin tunnin rata turkuun helsingistä on otettu tässä esille miljoonan euron määräraha suunnittelulle on hyvä alku mutta kyllä näkisin että järkevää olisi ensimmäiseksi vaiheeksi siinä konkretiassa ottaa ratayhteys espoon leppävaarasta kauklahteen se olisi semmoinen realistinen alku sille koko tunnin radan lopulliselle hankkeelle summa olisi käsittääkseni miljoonaa euroa tosiaan tälle kaupunkiradalle oikoradalle espoon leppävaarasta kauklahteen jota on myönnän täysin kotikaupungissani pitkään jo toivottu ja nähty tärkeäksi länsimetron ohella raidehankkeeksi jolla olisi merkittävää vaikutusta myös työmatkalaisiin ja sitten tietysti

arvoisa puhemies kyllä tässä yhteydessä kun puhutaan liikenteestä ja kun liikenne ja viestintäministeriöstäkin on puhe täytyy ottaa esille tämä ilmastoraportti joka varmasti täälläkin on jo puhututtanut helsingin sanomat kuvaili tätä raporttia niin että asiantuntijat tekisivät autoilusta niin kallista että kaikki vaihtaisivat menopeliä tämä on minusta suorastaan kauhukuva siitä ajattelusta mitä jollakin todella voi olla että tehdään autoilusta sujuvasta liikkumisesta niin kallista että kaikki vaihtaisivat menopeliä tietysti herää mihin vaihtaisivat menopeliä ei siellä selkosilla pitkospuiden päässä jokaisella ole mahdollisuutta sitä bussia ottaa ja vaikka olen vrn hallintoneuvoston puheenjohtaja niin eipä sitä vrääkään ihan nyt kaikkialla mailla halmeilla ole tarjolla järkevänä vaihtoehtona joten mihin se menopeli vaihdetaan sähköautoonko no tästä mika anttonen pääministerin ilmastopoliittisessa keskustelussa sanoi että jos halutaan globaalisti ottaa sähköautot todella massiivisesti käyttöön niin se tarkoittaisi kaiken sen koboltin käyttöönottoa mikä maailmassa tällä hetkellä tunnetaan ei sekään kuulosta kauhean realistiselta ilmastovaihtoehdolta varsinkin kun tiedetään että ei se akkujen valmistaminenkaan mitään päästötöntä ole vaan itse asiassa joissain tutkimuksissa on osoitettu että sähköauto pidemmällä elinkaarella saattaa olla jopa päästöiltään haitallisempi ratkaisu kuin nykyiset sinänsä koko ajan tehostuvat

vastustavat tätä kevennystä vaikka esimerkiksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa ja ja ymmärtääkseni seuraavien vaalien tavoitteissa on että vähänpäästöisiltä autoilta poistettaisiin autovero kokonaan miksi sitten tätä on pitänyt koko ajan vastustaa mitä hallitus juuri tekee sanotaanko asteittain

että te kevennätte autoveroa mutta entäs me ihmiset joilla ei ole varaa ostaa uutta autoa no tämä hyödyttää sitten tietysti sitä ihmisryhmää haluan vielä ottaa arvoisa puhemies kyllä hieman lähempään tarkasteluun vihreiden vaihtoehtobudjetin ja sen esitykset autoilijan kannalta vihreät korottaisivat dieselin verotusta sadalla miljoonalla eurolla peruisivat hallituksen tekemän miljoonan euron korotuksen kuljetustukeen rajoittaisivat omalla autolla tehtyjen työajojen kilometrikorvauksia sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja nostaisivat työmatkavähennyksen omavastuuta ja pienentäisivät enimmäismäärää minkä vaikutus olisi yhteensä miljoonaa euroa tämä on hyvin erikoinen linja siinäkin mielessä että pelkästään raahen terästehdas ja helsingin energiana tunnetun helenin toiminta tuottavat suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin koko henkilöliikenne miksi me demonisoimme koko henkilöliikenteen joka on meidän haja asutussa maassa niin tärkeä kuin se on täytyy sanoa että antti rinteen pekka haaviston ja li anderssonin trio töykeille en kyllä valtaa näissä liikennepoliittisissa kysymyksissä antaisi punavihreiden ikiaikaisena tavoitteena on ollut siirtää maalaiset kaupunkeihin laittaa meidät maksamaan

arvoisa herra puhemies edellä kuultu puheenvuoro on varsin oikeaan osunut arvio tilanteesta mihin tässä liikenteen demonisoinnissa ollaan menossa jos ei siinä pidetä malttia ja taas itse toivon että malttia tähän keskusteluun pitää saada laajakaista asioista haluaisin vielä mainita että laajakaista pitää saada ulotettua koko suomeen tulevalla hallituskaudella jotta maakuntauudistuksen ja lähinnä sosiaali ja terveyshuollon asiat saadaan järjestettyä kuntalaisille ja kaikille tasavertaiset palvelut se edellyttää hyvää ja toimivaa laajakaistaverkostoa koko koko maahan liikenteen talvikunnossapidosta täällä on kannettu vielä huolta ja nyt kun osalla alueista urakkakilpailu on kilpailutettu uudelleen ja uusien pelisääntöjen mukaan niin toivon että tulevan vuoden ja talven kokemuksista oppineina sitten

mitä kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus jo nyt käyttää

arvo tunnistettaisiin ja lähdettäisiin siltä pohjalta liikkeelle että tehtäisiin kaikki lähes kolme miljoonaa autoa ympäristöystävällisemmiksi eikä pohdita muutamaa kymmentätuhatta tai muutamaa tuhatta autoa autoa ja niihin satsata valtavia verotukirahoja minä ainakin toivon että suomalainen liikenne kaiken kaikkiaan lähtee puhtaammalle ilmastoystävällisemmälle linjalle ja se lähtee sieltä polttoaineitten kautta kun sekoitevelvoitetta ja näitä biokaasu ja etanolivaihtoehtoja vain lisäillään lopuksi haluan mainita vielä tämän tämän päivän parhaan uutisen elikkä hallituksen esityksen vinjetistä elikkä tienkäyttöverosta missä keskusta vahvasti ajoi tätä asiaa loppuun asti että saadaan vielä tämän vuoden puolella tämä esitys hallitukselle tämä on erinomainen asia suomalaiselle liikenteelle ja suomalaisille saadaan ulkolaiset maksamaan siitä käytöstä kun he suomalaisia väyliä käyttävät ja toisaalta suomalaisille sitten tämä korvataan jollakin kompensoidaan ajoneuvoveroa alentamalla niin kuin tuossa esityksessä on se on yksi hyvä vaihtoehto kauan odotettu vinjettimaksu tulee voimaan

arvoisa puhemies liikkumisen on oltava sujuvaa eri kulkumuodoilla kun haluamme tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa korostan vaikuttavuusarvioiden ja kustannuslaskelmien

on esimerkiksi se että siirrämme uusien autojen verotusta kokonaan auton hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen tässä tavoitteena on että sähköä tai biokaasua käyttävä ajoneuvo on suomalaiselle aina fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi vaihtoehto hankkia viimeistään kaksituhattakolmekymmentä luvulla

oman auton käytöstä raiteille tulisi varsin kilpailukykyinen vaihtoehto työmatkaa tuolla välillä moni vielä omalla autollakin taittaa toisaalta on otettava huomioon se että omalla autolla liikkumisen pitkien etäisyyksien suomessa on oltava jatkossakin mahdollista tarpeen mukaan kaikille

ajetaan tarkoituksenmukaisessa määrin loppuun korostan vaikuttavuusarvioita ja ja kustannusten laskemista siinä mikä on tehokkainta mahdollista ilmastopolitiikkaa ja ilmastopolitiikassa on onnistuttava kuitenkin kunnianhimoisissakin ratkaisuissa

arvoisa herra puhemies aivan aluksi haluan kiittää ministeri berneriä sinnikkyydestä ainakin kahden asian osalta tämä vinjettiuutinen oli erinomainen asia mikä nyt saatiin lävitse lävitse ja myös valtiovarainministeriö saatiin asian taakse käännettyä toinen asia oli aiemmin tässä eli ministeri bernerhän on myös pohjoismaiden yhteistyöministerinä ja näissä neuvotteluissa saatiin myös ruotsin pää käännettyä siihen että myös ruotsi lähti kannattamaan tätä ten t raideverkon viemistä eteenpäin tukholmasta tornioon ja me suomalaiset viemme sitten taas torniosta helsinkiin päin tämä hakuhan on menossa meillä eussa ja toivottavasti saamme tämän ten t raideverkkorahoituksen myös tälle pääratahankkeelle mitä tässä erinomaisesti on jo aiemmin pohjustettu se olisi noin kaksikymmentä prosenttia me tarvitsemme sen rahoituksen siihen ja meidän tulee tutkia myös muita rahoitusvälineitä tämänhetkisen lvmn suunnittelukortin mukaan pääradan rakentaminen helsingistä tampereelle olisi valmis vasta kaksituhattakolmekymmentäyhdeksän jos me löydämme siihen uusia rahoitusvälineitä kuten eu rahoitusta ja rahoitusyhtiön kautta mahdollisia muita sijoittajia niin voimme nopeuttaa sitä prosessia hieno asia että siihen on miljoona nyt suunnittelurahaa laitettu mutta se se vaatii sen kymmenen miljoonaa vähintään siihen suunnitteluun ja toivottavasti seuraavassa hallitusohjelmassa rahoitusasia tullaan selkeästi viemään tästä maaliin pääradalla kulkee tampereelle asti asiakkaita noin neljä pilkku viisi miljoonaa matkustajaa vuosittain ja lähempänä lähempänä riihimäki helsinki välillä kulkee noin kuusi pilkku viisi miljoonaa se on hyvin hyvin liikennöity rataväli ja se on todella tukkoinen kun tähän vielä yhdistetään nämä metsäteollisuuden metsäteollisuuden tuotekuljetukset muun muassa äänekoskelta niin siihen välille ei saa uutta liikennettä mehän yritimme allegron saada tampereelle kääntymään kun tehdään tämä riihimäen oikaisu mutta ei ole tilaa aikaslottia ei löydetty näille junille joten on pakko tämä kolmas raide saada kolmas asia on kolmostien kunnostus pirkanmaan osalta se on edennyt hämeenkyrön liikenneympyröihin ja kun siellä on kaivinkone käynnissä niin minun mielestäni olisi järkevää jatkaa kolmostien uudistusta siitä eteenpäin kohti seinäjokea

ysitien kunnostaminen olemme varmaan ala nissilän kanssa samaa mieltä että ysitie tulee saada kuntoon turusta ylöspäin erittäin tukkoinen väli on juurikin tampereelta jyväskylään ja varsinkin kun lähdetään tampereelta liikkeelle siinä on suunnitelmat tehty ja toivottavasti siihen saadaan rahoitusta

nyt seitsemäntoista miljoonaa vielä ensi vuodelle yksityistierahoitukseen on erittäin tärkeää että meidän puutavarat materiaalit teollisuuden tuotteet pääsevät sieltä tiloilta tiloilta taloista yrityksistä maailmalle ja vientiin edellisellä hallituksella ei tainnut olla kuin kolme miljoonaa siinä ja niistäkin meni kahdelle losseille niin että tämä on iso edistys ja toivon että myös tämä rahoitus tulee säilymään yksi asia tulee muuttumaan maakuntauudistuksen kautta maakunnille tulee tämä tievastuu ja myös raideliikenteen vastuuasioita erilaisia hankepilotteja ja ratapilotteja on menossa ja minä toivoisin ainakin että pääsisivät eteenpäin meidänkin pirkanmaan pilotit käsiteltäisiin niin henkilöliikennettä lähiliikennejunaa kuin myös sitten tämän tampereenkin raideliikenteen yhtymistä tähän junaverkkoon arvoisa puhemies saavutettavuus on tärkeä asia maaseudulle ja myös muillekin alueille ja tämän valokuituverkon laajakaista asian edistäminen on erittäin tärkeätä hienoa että se lakimuutos saatiin että näitä käytettävissä käytettävissä olevia rahoja voidaan vielä pidempään käyttää käyttää mutta toivoisin näihinkin asioihin uutta uutta rahoitusta autoista ja liikenteestä meillä on talousvaliokunnassa menossa jakeluvelvoite ja näen että tämän jakeluvelvoitteen kautta itse itse kannustan sitä että haetaan uusia biopolttoaineita käytetään polttomoottoritekniikkaa niin pitkälle kuin mahdollista ja haetaan sitä kautta myös puhtaampaa

arvoisa

rahoitusuudistuksestakin sitten sopimaan on aika surullista että olemme kreikan kanssa enää harvoja maita jotka budjetista maksavat näitä meidän laajojen teitten korjauksia ja investointeja jokainen kansalainen ymmärtää että tällä tiellä ei voida jatkaa vaan me tarvitsemme uuden rahoitusmallin ja sitä laajaa näkemystä ja ja sitä vastuunkantoa koko suomen väylien hoitamisesta sitten jatkossa arvoisa puhemies tästä ensi vuoden budjetista on todettava että on hyvä että myös näihin meidän yritysinvestointeihimme ympäri suomea panostetaan ja kun työpaikat lisääntyvät niin huolehdimme tästä hyvästä kehityksestä esimerkiksi pohjoisessa olevan vastuullisen kaivosteollisuuden osalta myös valtio kantaa vastuunsa ja kainuuseen tulee sekä terrafamelle että uudelle sotkamo silver kaivokselle myöskin tätä tierahoitusta niin että saadaan sinne asianmukaiseen ja turvalliseen kuntoon nämä tiet paikallisille asukkaille ja yritykselle ja työntekijöille arvoisa puhemies sitten talvitienhoidosta tuli todellakin asiallista ja ja aivan ymmärrettävää palautetta varsinkin viime talvena jolloin tuli näitä erityisiä ongelmia esiin tienhoidon osalta myös ilmastonmuutos siihenkin vaikuttaa tein silloin myös itse kirjallisen kysymyksen hallitukselle koskien teiden talvikunnossapitoa koska palautetta aiheesta tuli niin paljon kansalaisilta ja myös itse tieurakoitsijoilta myös kainuusta ja tuolta pohjoisemmasta viime talvena liikenne ja viestintäministeri anne berner päättikin toimenpideohjelmasta talvitienhoidon tehostamiseksi lisärahoitusta talvitienhoitoon tuli heti kaksi miljoonaa euroa vuoden alussa ja viisitoista miljoonaa euroa lisää täksi talveksi tämä näkyy myös budjetissa nyt sitten selvästi että rahaa laitetaan tähän tästä talvesta eteenpäin myös talvitienhoidon kriteerit hoitoluokitukset ja toimenpideajat päivitettiin sekä tienhoidon urakkamallia kehitettiin vastaamaan alueiden muuttuvia tarpeita urakoitsijat pystyvät nyt paremmin lähtemään tienhoitoon silloin kun on se tarve ei tarvitse enää odotella lupia ylempää vaan tässä on otettu myös maalaisjärki käyttöön ja

urakointimallin on tarkoitus näkyä tästä talvesta eteenpäin teillämme arvoisa puhemies haluan kommentoida myös tätä pääväyläasetusta josta on paljon ollut liikkeellä vääriä huhuja ja aika paljon on joutunut oikaisemaan myös oppositioedustajien kirjoittelua alueellamme sen osalta mitä tämä pääväyläasetus tarkoittaa

tämä asetushan koskee siis nimenomaan tienhoitoa ja näitä tienhoitoluokituksia joista jo aikaisemmin on ely linjannut ja nyt tämä tuotiin ensi kerran poliittisen päätöksenteon piiriin asetuksen kautta tämä on sekoitettu tien korjauksiin investointeihin joista päätetään aivan eri eri keinoin ja eri kohdassa tulevassa kaksitoista vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa maakuntien ja valtion yhteistyöllä tullaan linjaamaan sitten näistä tien korjauksista väyläverkostoin investoinnista ja sen kehittämisestä ja näitä ei todellakaan pidä sekoittaa ja nyt kun tätä sitten parannettu niin on syytä korostaa sitä että kaikkia maamme väyliä hoidetaan ja pitää hoitaa liikennemäärien ja keliolosuhteiden mukaan myös niitten alueitten yrityselämän tarpeiden mukaan niiden teiden vaatimalla hoitotasolla näin tulee myös tapahtumaan hyvä tienhoito ei edellytä pääväylän hoitotasoa jota ei ole esimerkiksi myöskään kehä ykkösellä hoitoluokkia myös nostettiin tarvittavilla teillä jo viime keväänä tämä asetus varmistaa sen että tienhoidon taso ei heikkene ja sitä tarvittaessa edelleen nostetaan esimerkiksi yritystoiminta lisää liikennettä alueella tämä on tärkeä huomio ja toivon että tätä väärää tietoa ei enää jaeta siltä osin sillä tosiaan tien investoinnista tullaan päättämään eri eri kohdassa ja eri eri

arvoisa

joo kyllä uskon uskon sen mutta arvoisa puhemies asiaan tässä on käyty mielenkiintoista polveilevaa ja hyvää keskustelua liikenneinfrahankkeista ja niitähän on pöydällä melkoinen määrä tällä vaalikaudella on saatu katepillarit liikkumaan ja teitä rakentumaan korjaushankkeita parannuksia enemmän kuin vuosikausiin ja korjausvelkaa viimeinkin lyhennettyä mikä on erittäin merkittävä saavutus sen jälkeen kun hyvin pitkään korjausvelka paheni mutta näkymä minkä tiedämme ja tämä asia pysyy ajankohtaisena varmasti myös tulevalla hallituskaudella myöskin näitä rautatien isoja hankkeita on pöydällä useampia varmasti perusteltuja mutta tietysti on selvää että kovin montaa isoa hanketta ei varmaan seuraavakaan hyvä hallitus saa liikkeelle on siellä sitten kuinka hyvä kokoonpano tahansa rahhoo ei käytännössä kuitenkaan ole ole täytyy hyvin tarkkaan punnita mitä voitaisiin kenties laittaa liikkeelle sinänsä on esitetty hyviä perusteluja sekä turun suuntaan että tampereen suuntaan pidän myöskin tätä itäratahanketta hyvin hyvin perusteltuna ja tärkeänä muitakin hankkeita on eri puolella suomea kyllä toivottavaa että ainakin näissä joissakin päästään eteenpäin ja muissa sitten ehkä vähän myöhemmin tarkkoja kustannus hyöty laskelmia tässä tietysti täytyy tehdä ja sen jälkeen tehdä näitä näitä päätöksiä nämä tallinnan tunnelihankkeet ovat mielenkiintoisia ne ovat kyllä hintalapultaan hyvin massiivisia oikein erityisen massiivisia ja siinä mielessä kyllä mielenkiinnolla seuraan miten tämä liikemies vesterbackan hanke etenee kyllähän se tietysti valtiontalouden kannalta kuulostaisi vähintäänkin tutkimisen arvoiselta jos todella tunnelin voisi rakentaa pääsääntöisesti yksityisrahoitteisena eikä se nyt ehkä ihan utopiaa ole mutta katsotaan miten hanke etenee ja voisiko se olla vaihtoehto totta kai jos se on mahdollista niin sitten mielestäni sille voi näyttää vihreää valoa mutta se löytyykö valtiolta yhtäkkiä kymmenen viiva viisitoista miljardia euroa siihen hankkeeseen on jo paljon vaikeampi kysymys mutta selvitetään ja katsotaan ja ratkaisuja tehdään sitten varmasti ensi hallituskaudella tässäkin kysymyksessä arvoisa puhemies sitten on tämä muu liikenne

tuli liikenneministeriöltä mielenkiintoinen raportti jossa pyritään sähköistämään liikennettä se on varmasti hyvä tavoite että henkilöautoliikennettä pyritään viemään ilmastoystävällisempään suuntaan mutta kyllä siinä pitää pitää kansalaiset mukana myös pieni ja keskituloiset kansalaiset ja realiteetti nyt vain on se ainakin vielä tällä hetkellä että ei ihmisillä pääsääntöisesti ole varaa suomeksi sanottuna ei ole varaa ostaa sähköautoja ne ovat hyvin kalliita vielä tässä vaiheessa voi olla ja toivottavasti ne halventuvat lähivuosien aikana ja silloin ne tulevat useamman kansalaisen ulottuville ja yleistyvät mutta tässä vaiheessa autoverotuksessa pitää edetä asteittain täytyy muistaa että suomalaisen auton keskihinta on aika matala jollen väärin muista niin taitaa olla alle neljätuhatta euroa

varma tästä mutta tämmöisen numeron muista kolmetuhattakuusisataa no kyllä se mittaluokka oli sitten oikea kun edustaja hautalakin näin todistaa elikkä kun tämä on realiteetti niin kyllähän siihen että ihmisillä olisi varaa yli kymmenen kertaa enemmän maksaviin sähköautoihin on vielä matkaa paljon tolkumpi ja nopeampi tapa on tämä sekoitevelvollisuus siinähän on otettu otettu askelia ja otetaan edelleenkin askelia eteenpäin se on ympäristöystävällistä parantaa suomen omavaraisuutta luo työpaikkoja siinä on monia hyviä puolia ja sillä osaltaan vastaamme myös tähän ilmastohaasteeseen päivän hyvä uutinen allekirjoitan senkin on tämä vinjettiasia eduskuntaryhmälle ollut hyvin tärkeä että sitä pusketaan eteenpäin että ulkomaalainen rekkaliikenne raskas liikenne osallistuu meidän kotimaisen tieverkon ylläpitoon edes jonkinnäköisellä maksulla tulevaisuudessa arvoisa puhemies jatkossa ensi kaudella liikenteen verotusta pitää edelleen uudistaa autokantaa pitää uudistaa siihen on ennen muuta kaksi syytä ilmastosyyt ja toisaalta myöskin liikenneturvallisuus mitä uudempi autokanta sen parempi se on sekä ilmastolle että liikenneturvallisuudelle eli niitä askeleita mitä tällä vaalikaudella on otettu pitää ensi kaudellakin jatkaa

arvoisa herra puhemies tänään on puhuttu paljon eri raidehankkeista ja hyvä niin on puhuttu turun tunnin junasta pääradasta kuinka pitkälle se sitten olisikaan on erittäin hyvä että näitä on nostettu esille mutta erittäin hyvä on myöskin se että itärata on nostettu keskustelussa esille esille ja se on nostettu samalle viivalle näiden kahden muun suuren suuren ratahankkeen kanssa itärata tulee palvelemaan koko kaakkois itä ja myöskin pohjois suomea itse toivon että se selvitys mikä nyt on tekeillä osoittaa myöskin sen tarpeellisuuden ja se otetaan tulevien vuosien ohjelmaan haluan nostaa esille

yhden ratahankkeen joka on jo päätetty ja käytännössä työtkin aloitettu nimittäin karjala radan kunnostuksen nimenomaan kaksoisraide nimikkeellä luumäki imatra

oikeastaan haluaisin sanoa sen että toivoisin että nämä ratahankkeetkin menisivät suunnitelmallisesti tällä hetkellä kun puhutaan kaksoisraiteesta luumäki imatra ja kun lähdetään täältä helsingistä päin menemään niin käytännössä se on tällä hetkellä suunnitelmissa luumäki lappeenranta joutseno välillä tavallinen yksiraiteinen rata ja sitten joutsenosta imatralle se vaihtuu kaksiraiteiseksi itse toivon että saadaan toteutettua tämä ensimmäinen vaihe mikä on näin suunniteltu ja jatkossa nopeasti saadaan myös se kokonaisvaihe toteutettua elikkä se kakkosvaihe siitä ratahankkeesta ja myöskin toivon että se siellä imatralla jatkuu aina sinne rajanylityspaikalle asti se on erittäin tärkeää että tätä viedään eteenpäin arvoisa rouva puhemies haluan nostaa esille hallituksen liikenneturvallisuuspaketin siinä on tämän tasoristeysohjelman jatkaminen kymmenen miljoonaa euroa erittäin tärkeä asia ja tässä tulisi myöskin huomioida se että kaupunkien ja kuntien alueella on niitä parannettavia tasoristeyksiä että kunnat ottaisivat tämän huomioon samoin tässä liikenneturvallisuuspaketissa talvikunnossapito ja kelirikon hoito kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa on erittäin tärkeä asia viime talvi jo osoitti sen tarpeellisuuden ja samoin myöskin jo tänä talvena tässä alkutalvesta on tapahtunut paljon onnettomuuksia muun muassa valtatie kolmellatoista tuolla savitaipaleella myttiönmäen kohdalla on jo neljä rekkaa ajautunut ojaan ja että tämä myttiönmäen kohta saadaan myöskin korjaukseen
arvoisa rouva puhemies jos tämä liikenne ja viestintäministeriön ilmastoraportti on jossain onnistunut niin sähköistämään tämän salin kyllä tämä herättää paljon tunteita sekä tässä salissa että kansalaisten keskuudessa

lähivuosina tämä tämä on se perusasia joka ihmisiä ihmetyttää ja hieman pelottaakin kysymyshän on siitä niin kuin usein kuka maksaa kuka hyötyy tässä on jonkinlainen rahan uusjako ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä joka tapauksessa käynnissä siinä pitää olla hyvin tarkka koska jos mennään väärällä tavalla niin maksaja on nykyinen haja asutusalueella tai pienemmässä pienemmässä kaupungissa asuva polttomoottoriautolla bensiini tai dieselkäyttöisellä ajava suomalainen ja voittaja olisi siinä punavihreiden mallissa ainakin juurikin siellä kantakaupungissa kallion ratikkakiskoilla kolisteleva joka saisi ilmaisen joukkoliikenteen ja ei käyttäisi polttomoottoriautoa kielletään vain se koska en minä sitä kuitenkaan käytä enkä tarvitse ja niin edespäin eli pitää olla nyt hyvin tarkka siinä kuka voittaa ja kuka häviää kuka maksaa ja kuka hyötyy tässä juuri on se suuri vaara että pienituloinen joka siellä haja asutusalueella asuu on se häviäjä se todennäköisesti suurituloisempi kantakaupungissa asuja on on sitten voittaja sitten jos ajatellaan tätä sähköautoa sinänsä ihan ihan hyvä tavoite mutta jos ajatellaan sitä mitä tässä raportissa esitetään sähköautojen lisäämistä niin autoliitto esitti tässä viikolla laskelman jonka mukaan mihin edustaja kaikkonen tässä viittasi keskihinta autolla on tällä hetkellä kolmetuhattakuusisataa euroa ja jos ajatellaan että veroton hinta uudella sähköautolla jos tästä hankintahinnasta valtio maksaisi vaikkapa puolet kun monesti kuulee että pitäisi maksaa enemmän tukea niin sitten ihmiset ostavat se tarkoittaisi että autokannan sähköistäminen maksaisi kahdeksansataa miljoonaa euroa joka vuosi kymmenen vuoden ajan kuinka realistinen ajatus tällainen on kun pitäisi vielä latausinfraankin sitten ruveta panostamaan mikä on sitten ehkä se helpompi osa tässä kysymyksessä kun ajatellaan että henkilöautoliikenteen päästöt ovat kaikista päästöistä yhdeksän prosenttia niin pitäisikö kuitenkin miettiä että päästöjen osalta jokin muu kohde on tärkeämpi kuin nyt sitten henkilöautoliikenne joka kuitenkin suomen kaltaisessa maassa on hyvin oleellinen osa meidän jokapäiväistä elämäämme ja sujuvaa liikkumista ja tietysti myös meidän elinkeinoelämäämme vielä lopuksi arvoisa puhemies ajatuksena se että vuoden yhdeksänkymmentä jälkeen liikenteen päästöt ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla vaikka meidän talous on kasvanut vaikka autojen määrä on kasvanut tämähän johtuu tietysti tekniikan kehittymisestä pienemmät päästöt nykyisillä autoilla ei tässä kaikki ole huonosti todellakaan mennyt ja niitä harvoja maita joilla talous on viime vuosina kasvanut ja silti päästöt ovat pienentyneet siksi katson että pitäisi miettiä jotain muuta kuin henkilöautoliikenne jota lähdetään tarkastelemaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies edustaja elo puhui ihan totuuden sanoja siitä että ei todellakaan ole mitään järkeä siinä että että esimerkiksi dieselautot äkkipäätä kiellettäisiin meidän tulee nähdä polttomoottoriautot erittäin tehokkaana päästöjen vähentämisenä kun siirrymme biopolttoaineisiin joka sanoo että että se ei ole pitkässä juoksussa kestävää niin esimerkiksi nesteen biodieselistä yli kahdeksankymmentä prosenttia tulee kierrätysmateriaalista eli silläkin puolella on paljon vielä mahdollisuuksia samoin meillä biokaasuautoilu on aivan alkutekijöissään siinä voidaan aika nopeaakin etenemistä tehdä muuttamalla autokantaa pienillä muutoksilla ja nyt konversiotuella biokaasuautoiksi minusta se on erittäin järkevää toimintaa ja on hienoa että erityisesti keski suomi on lähtenyt tähän asiaan panostamaan ja kannustaa myös jakeluverkon tekemisiin erilaisin hankkein oli huikea saavutus että tämä hallitus linjasi miljardin korjausvelan poiston teeman täytyy jatkua myös seuraavilla hallituksilla niin että saamme tieverkkomme kuljettavaan kuntoon saavutettavuus on kaiken elinkeinoelämän ja asumisen edellytys samoin tämä edellytys on on tietysti muussa saavutettavuudessa eli laajakaistassa

harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä linjasi

megabittiä sekunnissa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä ja mielestäni tämä on tavoite joka joka pitää kirkkaana pitää mielessä myös seuraavalla hallituskaudella haluaisin vielä sanoa erityisesti keski suomen osalta kiitokset tiehankkeista joita sinne on tullut sekä isommista nelostie hankkeista että että nyt pienemmistä eduskunnan määrärahoista mitä sinne lisäksi tuli sen sijaan en ole tyytyväinen siihen että hallitus ei ole kantanut vastuutaan laajakaistasta keski suomen valokuituhankkeen osalta valtio aikanaan houkutteli kunnat osallistumaan yhteiseen hankkeeseen jolla laajakaista kaikille saadaan ja nyt kun siihen kunnat ovat osallistuneet valtio ei kanna vastuutaan

arvoisa rouva puhemies liikenneinfrahankkeet ja tiestön kunnossapito ovat tärkeitä tienrakennusmestarin tyttärenä ja kunnossapidossakin työskennelleenä tämän tiedän kyllä myös raideyhteyksien parantaminen ja nopeuttaminen ovat tarpeellisia ja tärkeitä tässä pitkien etäisyyksien ja myös vaihtelevien keliolosuhteiden maassa jo yksin liikenneturvallisuus edellyttää tiestön kunnossapidon resurssitarpeiden kattamista säästöt talvikunnossapidosta ovat hengenvaarallisia liikkuminen on meille välttämätöntä ja meidän päättäjien on myös välttämätöntä huolehtia siitä että sujuva ja tulevaisuudessa yhä vähäpäästöisempi liikkuminen on kaikille suomalaisille mahdollista ja tulee mahdolliseksi tarvitaan vähäpäästöistä joukkoliikennettä tarvitaan vähäpäästöistä henkilöautoliikennettä se edellyttää muun muassa koko maan kattavaa biokaasulaitosten ja biokaasun jakeluasemien verkostoa

biokaasulla ajaminenhan on muuten tätä nykyä kaikkein edullisin henkilöautoliikenteen muoto se edellyttää myös sähkölatauspisteverkon laajenemista ja se edellyttää hintakehitystä vähäpäästöisissä automalleissa sellaiseksi että se tulee kaikille suomalaisille mahdolliseksi mitä se ei tätä nykyä ole arvoisa rouva puhemies tuosta ilmastopolitiikasta johon tässä paljon on viitattu viime vuoden keväällä joukko nimekkäitä tutkijoita julkaisi science lehdessä arvion siitä mitä pitää tehdä globaalisti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sen jälkeen olemme saaneet selvän viestin

tai voisiko sanoa hälytysraportin myös ipccn yhteen pilkku viiteen asteen muodossa ja vielä toistamiseen ilmastoasiantuntijoiden ollessa koolla puolan katowicessa viime viikolla viestihän on että kymmenen vuoden välein pitkälle tulevaisuuteen globaalit päästöt pitää puolittaa jotta pariisin sopimuksen ilmastotavoite voitaisiin saavuttaa tässä on siis toimittava ripeästi emmekä me rikkaat länsimaiset kulutusyhteiskunnat joissa hiilijalanjälki asukasta kohden on maailman huippua todellakaan voi olla hidastelijoiden joukossa meidän vastuullamme on näyttää mallia kehittää parhaat keinot ja teknologiat etunenässä ja viedä tätä osaamista muihinkin maihin sehän on myös bisnestä tästä näkökulmasta on erittäin hyvä asia että hallitus on tukenut sitä että eussakin tiukennetaan päästötavoitteita myös liikenteen päästövähennystavoitteita tässä pää kylmänä ja pysyä linjassa vaikka kehuja ei tässäkään salissa kaikilta suunnilta sada kun päästövähennystoimia kiristetään arvoisa puhemies maailmassa on hyvin vähän sellaisia maita joiden kansalliset päästötavoitteet ovat linjassa pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa olemme tottuneet pitämään euroopan unionia globaalina priimuksena mutta myöskään eun tähän mennessä hyväksymät hyväksymät päästövähennystavoitteet joissa suomi on mukana eivät vastaa pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta vaan on arvioitu että niillä päädytään ilmastonmuutoksen hillinnässä noin kolmeen lämpenemisasteen paikkeille siis puolet liikaa se on lämpenemiskehityksessä lämpenemiskehityksessä niin paljon liikaa että se tarkoittaisi erittäin laajoja ja erittäin tuhoisia muutoksia satojen miljoonien ihmisten elämässä eniten tietysti juuri köyhissä maissa mutta ilmastohan lämpenisi eniten juuri pohjoisissa ja arktisen alueen maissa

puhemies haluan tähän heti alkuun korjata omaa puheenvuoroani jonka hetki sitten pidin siteerasin siinä valtiovarainministeriön tiedotetta ja siinä luki että vero kompensoitaisiin ajoneuvoveroa alentamalla tietääkseni ajoneuvoveroa ei olla alentamassa vaan kysymys on käyttövoimaveron alentamisesta tai jostakin muusta toimenpiteestä mutta kuitenkaan vinjetmaksun kompensointi ei tapahdu ajoneuvoveroa alentamalla haluan sen tähän korjata jotta tulee oikein pöytäkirjoihin merkityksi täällä on puhuttu myös raideliikenteestä ja haluan muistuttaa täällä nostettiin esiin ten t

ensimmäinen suomalainen ten t verkostohanke on todellakin jo hankkeena etenemässä se on kouvolan logistiikkakeskukseen tuleva ten t hanke ja ja toivon että valtiovalta suhtautuu siihen myönteisesti siitä on eulle muutama hakemus jo tehty ja jälleen on yksi hakemus menossa vielä sitä

olisi mahdollisuus saada sitä eu rahoitusta toivon että tähän kouvolan logistiikkakeskukseen rahaa rahaa saadaan siinähän on kysymys konttijunaliikenteestä joka on nyt noin vuoden verran toiminut kouvolan ja kiinan välillä kerran viikossa keskimäärin tavoitteena ja se on jotakuinkin tavoiteaikataulussaan edennyt siellä viedään tällä hetkellä erilaisia metallijalosteita ja massaa ja muita tuotteita siinä pitäisi päästä tietenkin siihen että vähän korkeamman jalostusasteen jalostusasteen tuotteita saataisiin junaan mutta yhteys raideyhteys suomen ja kiinan välillä on jo ja tämä logistiikkakeskus on syntymässä kouvolaan tehontien alueelle alueelle siinä on kysymys isosta raidehankkeesta ja siinä tämä ten t verkko olisi tärkeä päänavaus vielä tähän ilmastonmuutostavoitteeseen täällä on puhuttu paljon erilaisista uudistuksista millä siihen päästäisiin lähtökohtaisesti voisimme jokainen katsoa peiliin ja vähentää omaa kulutusta elämässämme viidellä prosentilla niin uskoisin että tämä pallo olisi pelastettu meidän ei tarvitsisi pohtia mitään eri liikennemuotoja eikä energialähteitä vaan jos kaikesta elämän kulutuksesta otettaisiin miinus viisi prosenttia niin eiköhän tämä maailma pelastuisi jo

rouva puhemies täällä salissa on puhuttu paljon hallituksen liikenneturvallisuutta parantaneista panostuksista hyvä niin liikenneturvallisuus on tärkeä asia hyvä jatke näille liikenneturvallisuuspanostuksille on myös se että viimein nopeusrajoitettujen henkilöautojen myötä pystymme korvaamaan mopoautot liikenteessä helpotamme nuorten liikkumista ja parannamme näin liikenneturvallisuutta mopoauton korvaaminen on tulossa mahdolliseksi ensimmäinen yhdettätoista ensi vuonna ja

se on sikälikin hyvä liikenneturvallisuushanke että se ei ole edes suoraan mikään massiivinen panostus suoraan valtion budjetista mutta sopii erinomaisesti tämän budjetin jatkumoon siinä että liikenneturvallisuutta halutaan parantaa

eilen illalla myöhään täällä käytiin ilmastopoliittista keskustelua ja siinä yhteydessä aika kiivaastikin vaihdoimme ajatuksia nyt on ilo todeta että täällä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kopra ja ryhmäpuheenjohtajat kaikkonen ja elo olivat tulleet perussuomalaisten ilmastopoliittiselle linjalle liikennepolitiikan osalta eli tyrmäävät dieselautojen kiellon jota tämä työryhmä esitti sehän ei todellakaan ole hallituksen esitys vielä mutta jos jos vihreät ja tuo vasen puoli tulevat hallitukseen keväällä niin niin varmasti hyvin pian on realismia se on hyvä kuulla että ainakin nämä kolme puoluetta täällä ovat sen tyrmäämässä niin minäkin meidän puolestamme ja sehän on ollut jo pitkään selvä paniikissa ei näitä ratkaisuja pidä tehdä vaikka ilmastonmuutos on tosiasia jokainen toimenpide pitää harkita onko se järkevä onko se kannattava ja niin kuin eilen illalla pohdimme kuka sen maksaa nyt tässä näissä on ollut esillä menee maaseudun pienituloisten ihmisten maksettavaksi aivan kohtuuttomasti ja monien pienten yrittäjien myös ja sitä emme voi missään tapauksessa hyväksyä eli realismia tähän keskusteluun ja hyvä näin että sitä on nyt löytynyt näin arvovaltaiselta joukolta arvoisa puhemies vinjetin osalta totean että erinomaista että se on nyt saanut esityksen ja ilmeisesti tämä korvausmallikin suomalaisille kuljetusliikkeille on se mikä on järkevä arvoisa puhemies sitten minulla on ehdotus tutkin eilen tätä elinkeinotukiasiaa mistä kävimme keskustelua ja löysin tiedot että niin kokoomus keskusta kuin sosiaalidemokraatit viime eduskuntavaalien alla lupasivat noin kolmensadan miljoonan elinkeinotukien vuotuisen leikkauksen kaikki lupasivat vaaleissa no tiedämme mikä on tilanne tämä työryhmä oli koolla varapuhemies pekkarisen johdolla ja tulos oli nolla kun mukana olivat etujärjestöt myös söhräämässä etujaan valvomassa nyt ehdotan että otetaan ensi kaudella tämä kolmesataa miljoonaa elinkeinotuista ja käytetään vastaava summa liikenneväylien korjausvelan lyhentämiseen ja painotetaan elinkeinopolitiikkaa näissä kohteissa elinkeinoelämä työllisyys ja kaikki hyödymme jos näin teemme kelpaako tämä esitys kokoomukselle sosiaalidemokraateille keskustalle minä uskon että meille kelpaa kyllä se kolmesataa miljoonaa voidaan löytää sellaisista kohteista jotka ovat jotka ovat

arvoisa rouva puhemies tuosta ajoneuvojen käyttövoimasta vielä todellakin hallituksellakin oli aika haasteellinen esitys että meillä olisi sähköautoa vuonna kaksituhattakolmekymmentä ja sekin aika on hyvin nopeasti mutta tämä uusi esitys että meidän täytyisi kuusikymmentätuhatta autoa vuodessa uudistaa on on kyllä aika aika kaukana mutta todellakin jollain aikajänteellä liikenne sähköistyy ja digitalisoituu ei siitä siitä sen enempää itse näen tämän jakeluvelvoitteen kautta ja se että haetaan biopolttoaineita biokomponentteja polttoaineisiin on erinomainen asia ja tuolla edustaja torniaisen kotipaikkakunnalla lappeenrannassa on hyvää tutkimusta muun muassa synteettisten synteettisten polttoaineitten kehittämisestä meillä on hydrolyysi hydrolyysi meillä on vetymahdollisuus eli meidän ei tulisi rajoittaa ainakaan lainsäädännöllä näiden näiden uusien polttoainemahdollisuuksien tutkimusta selvitystä niitä investointeja joita tällä hetkellä siihen ollaan tekemässä esimerkiksi tämä biokaasupuoli on merkittävän mittava ja itse näen että raskaan liikenteen osalta biokaasu tai bio lng tulee olemaan yksi yksi tuote esimerkkinä meillä on pirkanmaan jätehuolto tehnyt päätöksen että heidän kaikki kuorma autonsa kahden vuoden päästä käyvät biokaasulla näkisin että julkisen liikenteen ja näitten osalta se olisi hyvin järkevä polttoainemuoto sitten pari sanaa taksiasiasta se ei tässä salissa ehkä niin keskusteluttanut mutta kylläkin toreilla ja turuilla ja varsinkin kun taksiin istuu se nyt ei mennyt ihan niin kuin strömsössä moneltakaan osin mutta ainakin taksiyrittäjät itse sanovat että itse uudistus oli monellakin paikkakunnalla ihan kohdallaan mutta kun siihen kytkettiin tämä kelan kilpailutus joka meni osaltaan kanssa vähän pieleen ja sitten kun otetaan tämä aluetaksien toiminta niin siinä tulivat hyvinkin vastakkain ainakin maakuntakeskusten taksit ja haja asutusalueitten taksit taksikisa oli ihan selkeä ainakin siellä keskussairaalan piha alueella näki näki tätä kisailua sitten asiasta ehkä nämäkin tulehtuneet välit hiljakseen paranevat ja aika lailla osoittaisin sinne maakuntiin sen että niiden pitäisi itse aluetaksien toimintaa kehittää ja viedä eteenpäin yhtenä sopankeittäjänä on myös kilpailu ja eli kun puhutaan että maaseudulta ei saa yöaikaan taksia niin ei ole laillista nähdään että se on kartelli jos sinne taksin seinään laitetaan jonkinlainen jonotus tai vuorolista siitä kuka vuorotellen olisi siellä yövuorossa tätä ei saa tehdä se on kilpailun vääristämistä eli on monennäköisiä kummallisuuksia tullut tämän kilpailutuksen avaamiseen toivottavasti tähän löytyy oikeat linjaukset eivät nämä kaikki anne bernerin syytä missään tapauksessa ole tässä on kyllä ihan omaa keitosta tuolla maakunnissakin

on tärkeää että ne saadaan toimimaan on kyse sitten ihan tavallisesta maaseudun taksiliikenteestä tai sitten kela takseista tai vammaispalvelulain alaisista taksikuljetuksista nyt kun ne kaikki tulivat tähän samaan kokonaisuuteen niin näyttää siltä että se kokonaisuus ei vain toimi ja on uskomatonta jos tämä todella pitää paikkansa että esimerkiksi tämäntyyppinen

voi kuitenkaan velvoittaa ajamaan samalla hinnalla jos auto otetaan tolpalta ja ja on tämäkin tietysti täysin kohtuutonta aika tärkeänä painopisteenä on ollut nyt liikenneturvallisuus täällä on puhuttu tasoristeyksistä meillä on edelleen siinä paljon tehtävää ensi vuonna saadaan saadaan parannuksia mutta tällä tahdilla vie liian kauan ennen kuin nämä vaaralliset tasoristeykset on kaikki saatu korjattua ensi vuonna tehdään myös pyöräteitä ne ovat itse asiassa jopa parhaimpia lähiliikuntapaikkoja silloin kun ne ovat hyviä ja yhdistävät esimerkiksi kouluja päiväkoteja ja ja vaikkapa työpaikkoja silloin pyörätiet ovat erittäinkin arvokkaita tuolla maaseudulla kuten myös kaupungeissa liikenneturvallisuuteen erittäin iso ratkaisu tältä hallitukselta oli myös mopoautojen rinnalle tuotavat kevytautot tai nuorisoautot jotka todennäköisesti tulevat hyvinkin nopeasti korvaamaan mopoautot sillä oikean auton jonka nopeus rajoitetaan hinta on kutakuinkin saman verran kuin kuin nykyisen mopoauton ja tässä oikeassa autossa on kuitenkin vakiovarusteina tänä päivänä useampi airbag lukkiutumattomat jarrut luistonestot ja niin poispäin tulevaisuudessa myös kaistavahdit näissä pienemmissä autoissa ja ja niin poispäin pidän myös erittäin myönteisenä sitä että eduskunta paransi liikenneturvallisuutta myös korottamalla maksiminopeuden kuuteenkymmeneen se poistaa liikenteestä ohituksia merkittävästi se poistaa myös sen että jo nyt sallituilla mönkijöillä ei toinen samanikäinen ohita sitten tällaista vaan niillä on sama maksiminopeus siellä ja toisaalta risteyksistä päästään nopeammin siihen liikenteen virtaan mukaan ja toisaalta kun vielä

arvoisa puhemies kuuntelin keskustelua pitkään työhuoneestani ja tänne päänäyttämölle ihan aluksi haluan kiittää kollegoja minulla on tässä oikein nimet edustajat kaikkonen pirttilahti vikman elo voisi olla muitakin nimiä kankaanniemikin osin kyllä me loppujen lopuksi näistä peruslinjauksista olemme varsin paljon samaa mieltä ja kun jotkut nyt ovat kantaneet huolta sosiaalidemokraattien linjasta niin kyllähän tämmöisissä isoissa historiallisissakin kysymyksissä on aina aina pyritty hakemaan se kultainen keskitie että päästään näitten päästöjen vähennyksissä riittävälle tasolle ja huomioidaan pieni ja keskituloisten ihmisten tilanne niin pääkaupunkiseudulla kuin sitten kuin sitten koko maassa ja erityisesti ajattelen silloin tietysti itä itä suomen pohjoisen suomen ihmisiä joille tietysti auto on enemmän välttämättömyys kuin konsanaan sitten tampereella tai tai helsingissä mutta pakkohan tässä on ottaa ottaa rohkeita askeleita jotta sitten lapseni ja lapsenlapseni pääsevät uimaan puhtaaseen näsijärveen ja pyhäjärveen silloin kun meitä ei enää enää ole ole

pidän itseäni nyt liikennepolitiikassa erityisesti tämmöisenä kokemusasiantuntijana kun olen nyt kolmekymmentä vuotta kulkenut edustajan roolissa niin itä suomessa helsinki turku turku väliä kuin tietysti tampere helsinki väliä lähes päivittäin kun minähän kuljen sitä väliä väliä tosi aktiivisesti niin täytyy tietysti objektiivisuuden nimessä sitten kuitenkin sanoa se että en halua asettaa näitä kolmea isoa hanketta vastakkain minulla ei ole riittävää tuntemusta itä itä suomen kohdalta sitten helsinki turku mutta niin paljon olen nyt kuitenkin saanut informaatiota että kyllähän tämä helsinki tampere seinäjoki oulu rovaniemi kun se tavoittaa melkein viisi miljoonaa ihmistä on eri suuruusluokassa kuin nämä muut mutta niin niin kuin sanottu jos rahoitusjärjestelmät saadaan kuntoon ja ja näin niin niin mikä ettei mutta jos ja kun pitää priorisoida niin niin kyllä kyllä

helsingistä rovaniemelle kuitenkin sitten palvelee isänmaata liikennettä teollisuutta yritystoimintaa ja niin edelleen ihan toisessa potenssissa kuin

yllättäviksi koetuista haittavaikutuksista käytiin puhumaan niin itse ainakin voin sanoa ettei niissä kyllä ollut yhtään mitään yllättävää tämä taksiuudistus oli oman hallitusaikani ehkä kaikkein ikävin yksittäinen lakikokonaisuus koska sitä tehdessä tiesi varmasti tekevänsä huonoa lainsäädäntöä ja sen puolesta äänesti pelkästään sen vuoksi kun oli hallituksessa itse suoraan sanottuna hieman häpeän tätä menneisyyden episodia mutta sitten nähdään mikä kansan mielipide tästä taksiuudistuksesta on ja arvelen että keskustapuolue varsinkin tulee sen nahoissaan tuntemaan haluan vielä tähän keskustelun loppuun hieman puolustaa suomalaista autoilijaa nämä keskustelut polttomoottoriautojen kieltämisestä ja rajuista hinnankorotuksista ovat olleet omiaan suututtamaan ja pelottamaan ihmisiä jotka tarvitsevat autoa jokapäiväisessä elämässään nämä liikenneministeriön virkamiesten esitykset ovat hyvin raflaavia ja ja mielestäni on vastuutonta tuoda tuollaisia esille ja aiheuttaa suorastaan markkinahäiriöitä ja levottomuutta autoilu on jo nyt valtion lypsylehmä autoilusta kerätään yli kahdeksan miljardia veroa välillisesti enemmänkin ja vain noin kaksi miljardia siitä palautuu teiden ylläpitoon autoilu on itse asiassa näin ollen merkittävä hyvinvoinnin tuottaja sillä jos noita noin kuutta miljardia ei olisi valtion kassassa niin mistä ne kuusi miljardia sitten leikattaisiin nyt jos tämän verotuksen ja veropohjan suhteen suhteen tehdään äkkiliikkeitä hätiköidään tai luodaan markkinahäiriöitä tällaisilla harkitsemattomilla lausunnoilla seuraukset voivat olla taloudelle hyvinkin vakavia erityisen pahana pidän tätä ideologista tarvetta tuoda sähköautoja väkisin suomeen ne autot ovat kalliita ja edullisemmat sähköautot joita ihmiset ehkä voisivat ostaa eivät sovellu suomen etäisyyksille ja olosuhteisiin kokonaisuudessaan sähköauto elinkaarensa aikana tuottaa päästöjä varsin verrattavasti mihin tahansa muuhun autoon eikä ole sitä kautta ympäristölle ystävällisempi koska jollakinhan se sähkö pitää tuottaa sitten millä kerätään autoverot jos autovero poistetaan sähköautojen osalta tai kokonaan ja kun sähköautoon ei kerran tankata polttoainetta niin millä sitten korvataan korkean tuoton polttoainevero kun sitä polttoainetta sinne ei mene paljon on kysymyksiä vailla vastauksia epäilisinpä että liikenneministeriön virkamiesten pöytälaatikosta löytyy taas seuraavalle kaudelle satelliittiseurantasuunnitelmat autoilijoiden seuraamiseksi ja rahastamiseksi

arvoisa puhemies kun edustaja kankaanniemi ainakin kaksi kenties kolme kertaa nimeni mainiten muistuttaa yritystukityöryhmästä ja antaa ymmärtää että perussuomalaiset tuossa yritystukityöryhmässä olisivat löytäneet paljon sellaista mikä voitaisiin ottaa pois sellaisia yritystukia joita pitäisi karsia niin vaikka en periaatteessa toisten kannanottoja tuosta työryhmästä juuri ulos kertoisi nyt minun on ihan pakko se kyllä kertoa perussuomalaiset eivät esittäneet tuossa työryhmässä ensimmäistäkään sellaista tukea yritystukea joka perussuomalaisten mielestä pitäisi vähentää lisäyksiä kylläkin tuli kun esitin ensimmäisen vaihtoehtoni karsinnaksi joka oli noin sataviisikymmentä miljoonaa työmies putkonen haukkui minut julkisuudessa että kun tällaisia leikkauksia nyt tehdään näihin ja näihin elinkeinotukiin ja niin poispäin tukea silloin eikä myöskään siinä kakkosvaihtoehdossa jossa leikkaukset yritystukiin olisivat olleet huomattavasti pienempiä en jatka tätä keskustelua mutta tämän verran nyt kuitenkin pitäisi totuudessa pysyä siitähän tässä pohjimmiltaan on kysymys toinen asia mikä täällä tulee saman poliittisen ryhmän perussuomalaisten toimesta kerta toisensa jälkeen esille perustuu siihen ajatukseen tai sen mielikuvan rakentamiseen että ne jotka ovat sitä mieltä että suomen pitää kantaa oma vastuu maailmanlaajuisesta ilmastokysymyksestä ikään kuin automaattisesti olisivat kaikki sitä samaa mieltä kuin liikenne ja viestintäministeriön työryhmä autoilun verottamisesta olisi me ole ainakaan sitä mieltä mitä tuo työryhmä on sanonut esimerkiksi eilen illalla kerroin että en ehdottomasti kannata niin kuin edustaja kankaanniemi muistaa tuon tapaisia esityksiä meillä on kaikki mahdollisuudet suomessa aivan erinomaiset mahdollisuudet vastata ilmastohaasteeseen tavalla joka tuntuu ja näkyy

niin kauan kuin sähköauto ei ole todellinen vaihtoehto me voimme jatkaa tietä jonka aikaisemmin aloitin kun lakisääteisesti määriteltiin että sekoitusvelvoite otetaan käyttöön ja vähitellen lisätään uusiutuvaa komponenttia polttoaineen joukkoon ja niin kuin edustaja kalmari hyvin sitten kertoi täällä nyt eivät ole vain nämä erilaiset biojätteet ja puupohjaiset raaka raaka aineet vaan myös muovijäte on syntymässä entistä merkittävämmäksi raaka aineeksi liikenteen biopolttoaineiden rakentamiseen meillä on myös liikenteessä mahdollisuus edetä pitkin ja nopein askelin nopeamminkin kuin mitä hallitus nyt esittää tähän astihan muuten hallitus ei ole vielä ei edellinen hallitus eikä tämä hallitus

ja osa niistä toimista on jo täällä hyväksyttykin arvoisa puhemies täällä on erinomaisen tärkeään asiaan kiinnitetty useissa puheenvuoroissa huomiota kun on puhuttu näistä laajakaistahankkeista ja nyt arvoisa puhemies minun täytyy kyllä surullisin mielin sanoa että hallitus ei ole vastannut huutoihinsa kaksituhattakahdeksan säädettiin lailla laajakaistaa kaikille lähtökohta oli se että kaupalliset toimijat rakentavat keskuksiin niiden piti rakentaa ja että kannattamattomille alueille valtio ja eu tukevat ja kunnat myös omalta osaltaan ovat näitä rahoittamassa eri puolilla suomea myös keski suomessa näin tapahtui mutta eivät nämä kaupalliset toimijat tulleet sinne kilpailutukseen mukaan eivät tulleet kuuskaista pieni

ja viestintäministeriön piti maksaa se valtion tuki ja eun tuki niin siellä temiä kuunnellen katsottiin että ei tätä voi maksaa että tulee liikaa valtion tukea niin kuin pylkönmäen taikka multian tai kivijärven kylille haja asutuskylille

arvoisa puhemies minä joudun moittimaan omaa hallitustani ja omia ministereitäni mutta minun pitää se tehdä minun pitää se tehdä he eivät rohjenneet tehdä sitä mitä heidän piti tehdä elikkä lähtivät menemään eun selän taakse ikään kuin eu kilpailusäädöksiin valtiontukisäädöksiin nojaten jollakin tavalla voisi estää tämän rahan maksatuksen vielä kertaalleen sitä rahaa on

arvoisa puhemies allekirjoitan kaikki mitä edustaja pekkarinen tuossa totesi itse hyvin lyhyesti vain tähän asiaan puutuin vielä haluaisin nostaa

autuuden siis sähköautot ovat varmasti tulevaisuutta mutta täytyy muistaa että lyhyen aikavälin ilmastopoliittisten ratkaisujen tekijäksi niistä ei ole ensinnäkään ne eivät voi levitä niin nopeasti että niillä ratkaisuja saataisiin aikaiseksi toiseksi pitää ajaa satatuhatta kilometriä ennen kuin sähköauto muuttuu päästölähteestä positiiviselle puolelle ja kolmanneksi on erittäin merkityksellistä millä se sähkö on tuotettu esimerkiksi helsingin energia tuottaa kymmenen prosenttia maan sähköstä mutta neljäkymmentäkaksi prosenttia suomen sähköntuotannon päästöistä mitä hyötyä siitä on jos siirrymme kivihiilellä tuotettuun sähköön sen sijaan että käyttäisimme vaikkapa uusiutuvaa polttoainetta joka ei nykypäivänä onneksi juurikaan kalliimpaa ole ja on oikeastaan aika koomista että kotitalouksissa juuri sähkön käytöstä on pyritty siirtymään muihin energiamuotoihin ja ja nyt sitten tämä sähkö tässä olisikin jotenkin autuaaksi tekevä se on hyvä asia jos sähkö on tuotettu uusiutuvilla mutta ei muussa tapauksessa vielä unohdin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani kehua hallitusta siitä että tämä hallitus on muistanut ohella myös yksityistiet jos mietitään sitä lähtökohtaa mistä tämä hallitus lähti yksityisteihin ei ollut oikeastaan kuin miljoonan verran rahaa pääluokka sentään oli olemassa siitä lähdettiin tasaisesti nostamaan ja nyt meillä on seitsemäntoista miljoonaa per vuosi tarjolla yksityisteiden kunnossapitoon toki täytyy muistaa että sieltä yksityisteistä maksetaan arvonlisäveroina yhteiskunnalle eli käytännössä tukea ei tälläkään hetkellä oikeastaan sinne ole mutta edellisellä kaudella ei saatu minkäänlaista apua valtiolta ja vielä kaiken hyvän päälle verot maksettiin tämä on asia josta täytyy huolehtia myös seuraavalla hallituskaudella esimerkiksi kaikki puuliikenne lähtee sieltä metsäautoteitten ja yksityisteitten varsilta ja jos puu ei liiku tämä suomi ei pysy pystyssä

arvoisa puhemies edustaja varapuhemies pekkarinen käytti tärkeän puheenvuoron oli kiinnostavaa kuulla kertaus tästä laajakaista kaikille hankkeesta muistan itsekin kun tämä vuonna kaksituhattakahdeksan käynnistyi ja siitä asti on on pidetty huolta hankkeen tärkeydestä ja ja oltu harmissaan sen hitaasta etenemisestä ruotsissa on onnistuttu huomattavasti paremmin kuin suomessa edistämään laajakaista asioita sieltä voisimme ottaa mallia ja oppia laajakaista kaikille on kaikesta huolimatta tärkeä hanke monet elinkeinot ovat riippuvaisia tietotekniikasta ja se myös mahdollistaa etätyötä mahdollistaa etätyötä mikä on ekologista edustaja pekkarinen kertoi niiden kuntien tilanteesta ja ahdingosta jotka ovat lähteneet tätä laajakaistahanketta toteuttamaan on tosi tärkeää että selvitetään tämä kuntien kannalta tukala tilanne ja se millä tavalla siinä voisi valtio auttaa ja edistää asiaa tuosta valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä kiinnitin huomiota siihen että kyberturvallisuuskeskuksen rahoitus on mahdollisesti riittämätön tämä on seikka johon täytyy ehdottomasti panostaa tulevalla kaudella edustaja kalmari pohdiskeli sähköautoja ja olen itsekin miettinyt sitä että me tarvitsemme selvityksen siitä missä määrin sähköautoja kannattaa edistää toki sähköautot ovat energiatehokkaita norjassa niitä on onnistuttu edistämään niin että hyvin moni auto on siellä juuri sähköauto mutta näen myös huolia siinä mitä kaikkia kaivannaisia käytetään akkuteknologiassa ja akkukemikaaleja ja toki on niin että sähkön on oltava sitten uusiutuvaa sähköä että sähköauto olisi riittävän ekologinen mutta yhtä kaikki kyllä näen että sähköautot ovat yksi osa autoilun ekologisuutta ja sitä asiaa sopii myös edistää niin kuin hallitus onkin tehnyt ja vihreätkin tätä kannattavat mutta itse haluan puhua lämpimästi myös siitä että meidän täytyy saada enempi tukea biokaasuautoilulle ja biokaasun tuotannolle ylipäänsä tässä meillä on valtavasti potentiaalia ja se myös parantaisi maaseudun elinkeinomahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies liikenne on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista ja ehkä haastavimpia kokonaisuuksia joihin meidän täytyy puuttua niin kuin ehkä tämä liikenne ja viestintäministeriön selvityskin ja siitä aiheutunut niin sanottu mekkala mediassa sitten ilmaisee meidän on fossiilisesta siirryttävä uusiutuvaan energiaan ja se voidaan tehdä esimerkiksi polttoaineen sekoitevelvoitteen liikenteen sähköistymisen palvelullistamisen ja sitten tehokkaamman julkisen liikenteen avulla varmasti on näin että kaikki nämä ratkaisut on otettava käyttöön yksittäinen keino ei tule riittämään mutta kun tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa edustaja kalmari ja edustaja karimäki on tuotu esille sähköistymisen haasteet niin siellä siellä on on muun muassa ihan nykyiseen teknologiaan liittyen akkujen käyttöikä ja niihin tarvittavien mineraalien saatavuus latauspisteiden määrä ja myös muun muassa äärimmäiset sääolosuhteet ja kylmyys saattavat tuoda ihan uudenlaisia haasteita sähköautoille ja markkinathan ne loppujen lopuksi sitten tulevat määräämään sen kuinka sähköautojen hinta tulee alenemaan ja ne sitten mahdollisesti tulevat mahdolliseksi tavallisille kansalaisille ja ihmisille niin että se hinta on sitten ihan normaalien autojen tasolla tässä tässä edustaja karimäki hyvin toi esiin tätä kaasuautojen mahdollisuutta ja ja kyllä toivon että että siihen voitaisiin varsinkin ensi kaudella sitten erityisesti panostaa koska

siihen ei ole vielä vielä sillä laajuudella puututtu kuin voitaisiin puuttua siinä on valtavat mahdollisuudet myös ihan sen polttoaineen edullisuuden suhteen mutta se vaatii sitten juurikin taas taas niitä kaasutankkauspisteitä kyllä paljon enemmän tänne suomeen että pystytään pystytään biokaasuautoilla kulkemaan ympäri suomen täällä meidän isojen etäisyyksien maassa nythän tähän autojen kaasukäyttöiseksi muuntamiseen on on jo muuntotukea ja se ei ole kovin kallista eli se on sillä tavalla hyvä hyvä mahdollisuus näitten päästöjen päästöjen

arvoisa rouva puhemies varapuhemies pekkarinen tässä äsken nosti erittäin tärkeän asiakokonaisuuden esille liittyen laajakaista kaikille hankkeeseen ja siinä ilmenneisiin ongelmiin nimenomaan keski suomessa allekirjoitan kaiken mitä pekkarinen tästä asiasta sanoi viestintävirasto ei ole siinä mielestäni toiminut toiminut asiallisesti ja siinä olisi syytä kyllä vielä ratkaisu saada aikaan etteivät nämä muutenkin taloudellisesti hankalassa asemassa olevat pienet kunnat joutuisi kohtuuttomiin vaikeuksiin jopa kriisikunniksi tästä tästä tilanteesta johtuen edustaja kalmari tässä nosti esille tärkeän asian yksityistiet ja puuhuollon tulevaisuuden tämän meidän meidän laajan paljolti metsänomistajien omilla varoillaan ylläpitämän yksityistie ja metsänhoitotieverkon ohella tärkeä asia on tietysti myös meidän rataverkkomme hiljaisemmat rataosuudet ja niiden kautta hoidettava puuhuolto metsäteollisuuteen nythän tässä on ilmennyt viime vuosina että liikennevirasto pyrkii karsimaan puuterminaaleja puunkuormauspaikkoja varsinkin hiljaisempien rataosuuksien varrelta tämä on mielestäni täysin epäjohdonmukaista kaikkiin ilmastotavoitteisiin nähden päinvastoin puukuljetuksia pitäisi siirtää kumipyöriltä sinne raiteille aina kun se on mahdollista koska se on ilmaston kannalta edullista ja se on tietenkin myös puumarkkinoiden toimivuuden ja metsänomistajien kannalta mahdollisuus saada oikeudenmukainen markkinaehtoinen hinta siitä omasta itse toimittamastaan puusta jalostuspuusta jotta se voisi toteutua niin on tärkeää että tehokkaasti rataverkkoa pitkin voidaan ympäri maata kuljettaa puuta jalostettavaksi metsäteollisuuden yksiköihin tosiaan liikennevirasto liikennevirasto on tätä toteuttanut vähän omin päin liikenneministeri berner on todennut että poliittista ohjausta ja painetta tähän ei ole joten mielestäni nämä kuormauspaikat kuormauspaikat on säilytettävä käytössä niitä on kunnostettava jotta voidaan puuhuolto ja puunkuljetukset ympäri maata riittävällä tavalla turvata ja näin taata myös puumarkkinoiden reilu toiminta
arvoisa

tämä laajakaista asia taitaa olla viidellä alueella suomessa erittäin kriittinen keski suomi on ei pelkästään pohjoinen siellä on muun muassa luhanka melko etelästä tässä todella hankalassa tilanteessa tässä mielessä kyllä yhdyn tähän varapuhemiehen ja edustaja honkosenkin esittämään kritiikkiin hallitus ei ole käyttänyt niitä mahdollisuuksia mitkä sillä olisi hoitaa tämä asia jotka ovat hallituksen linjaa ja päätöksiä noudattaen toimineet ja ajautuneet sitten siihen valtavan syvään ahdinkoon joka uhkaa niitä ihmisiä taloudellisella ahdingolla jotka näissä kunnissa asuvat

se on jo ennestään paha ja tämä tilanne vielä kärjistää sitä arvoisa puhemies näistä elinkeinotuista mainitsin tämän työryhmän nimen vetäjän mukaisesti en syytä siitä sen enempää sinänsä kaikki puolueet olivat mukana perussuomalaisten linjaa ei kuitenkaan tehdä puoluetoimiston työmiehen toimesta vaan eduskuntaryhmä on siinä vahvasti mukana meillä oli hieman ongelmia jäsenyyden suhteen edustaja vähämäki oli varajäsenenä siellä mukana ja tietysti oli oli omat ongelmansa siinä suhteessa mutta kun esimerkiksi itse kävin edustaja vähämäen kanssa keskustelua asiasta niin totesimme että pitäisi tehdä esimerkiksi kolmen viiva viiden vuoden ohjelma jolla tasaisesti leikataan elinkeinotukia niin että päästään johonkin tiettyyn sovittuun tasoon ja esimerkiksi siihen vaalilupaukseen jonka keskusta ja kokoomus ja sdp olivat kansalle antaneet meidän eduskuntaryhmästä se ei olisi jäänyt kiinni ja näin olisi syytä tehdä ja

näin säästyvät varat jos käytettäisiin elinkeinoelämän hyväksi liikenneväylien parantamiseen erinomainen sijoitus tulevaisuuteen ja kansakunnan elinvoimaan nyt jää tietysti auki se kysymys onko näiden puolueiden lupaus tästä elinkeinotukien leikkauksesta vielä voimassa ja mikä on sitten linja tulevien vaalien jälkeen

puhemies aivan lyhyesti haluan todeta noista kevytautoista jotka tässä keskustelussa tuli mainittua erityisesti edustaja heinosen taholta moitteiden kera vihreälle eduskuntaryhmälle että emme näiden kevytautojen käyttöönottoa kannattaneet tässä on hyvä todeta se että ymmärrän sen näkökulman että siirtymistä mopoautoista henkilöautoon joka on rajoitettu kulkemaan vain neljäkymmentäviisi tai kuusikymmentä kilometriä tunnissa voidaan perustella liikenneturvallisuudella mutta aivan samalla tavalla arvoisa puhemies liikenneturvallisuudella voidaan perustella sitäkin ettei kannata koko kevytautoa ajatuksenakaan olen aikaisemmassa ammatissani kuullut niin monia liikenneturvallisuusalan poliisin pelastuslaitoksen esitelmiä nuorille siitä kuinka hengenvaarallinen vekotin on mopoauto henkilökohtaisesti ajattelen että ne pitäisi kieltää lailla mutta en pidä oikein järkevänä sitä että kuusitoista vuotiaat siirretään monta tonnia taikka ainakin satoja kiloja painavamman henkilöauton rattiin pitkäaikaiset tilastomme että kaikkein vaarallisin sekä itselleen että muille kuljettaja liikenteessä on kahdeksantoista vuotta täyttänyt juuri ajokortin saanut nuori yleensä mies ja näitä nuoria liikenteessä kuolee tänäkin vuonna ja kuoli viime vuonna ja valitettavasti varmaan kuolee tulevinakin vuosina kaikkein eniten no nämä nerokkaat nuoremme ovat kautta aikain osanneet kaikki menopelinsä virittää kulkemaan melkeinpä niin lujaa kuin haluavat en oikein luota siihen arvioon että oikea henkilöauto rajoittimellakaan kulkisi maksimissaan vain sitä kuuttakymmentä kilometriä tunnissa enkä oikein luota siihen että kuusitoista vuotias tuon nopeusrajoittimella varustetun auton ratissakaan olisi turvallinen liikenteessä muille liikkujille pienessä kylässä jossa pohjois pohjanmaalla asun ei ole kevyen liikenteen väyliä läheskään kaikilla niillä teillä joilla pienet koululaiset ja kuusivuotiaat jo kulkevat ja jos sillä samalla tiellä kulkisivat kuusitoista vuotiaat jotka nyt kulkevat mopolla tai polkupyörällä autolla joka kulkee kuusikymmentä kilometriä tunnissa niin minä en valitettavasti tätä yhtälöä pidä liikenneturvallisuuden kannalta parhaana

arvoisa puhemies oli aivan totta että taksilakia piti piti uudistaa mutta kuten tässä aikaisemmin edustaja pirttilahti sanoi niin kaikki ei ehkä mennyt ihan niin kuin strömsössä vaan vaan nyt ilmenee aika aika pahojakin puutteita muun muassa kela taksi

niihin ongelmiin ei nyt ehkä pelkästään tämä taksilaki ole syyllinen vaan myös tämä kilpailutus

ei tällä hetkellä toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia ja haja asutusalueilla on isoja ongelmia ylipäätänsä saada saada taksia viikonloppuisin iltaisin ja öisin näiden asioiden hoitamiseen kaipaisin nyt hallitukselta korjaavia liikkeitä

arvoisa rouva puhemies useimmat henkilöautoilla liikutut matkat ovat ihan parin kilometrin mittaisia joten pyöräily tai kävely voisi olla varsinkin kaupunkialueella paljon järkevämpi ja nopeampikin tapa liikkua

ja pyöräilyn edellytyksien tukemisella päästään jälleen tähän liikenteen kasvihuonepäästöjen vähenemiseen mutta myös hyvään kuntoon ja iloiseen mieleen mikäpä mukavampaa kuin tuolla räntäsateessa polkea pyörällä pyöräily

pyöräily pitää kuitenkin tehdä todella houkuttelevaksi ja mahdollisimman helpoksi koska sillä tavalla saadaan pyöriä pyöriä liikkeelle esimerkiksi tämä

kaupunkipyörien suosio kertoo siitä että kun se vaihtoehto on oikeasti tehty helpoksi niin pyöräilemään lähdetään helposti ja ja pyöriä käytetään paljon sähköpyörien hankintatukeakin pitää minun mielestäni miettiä mutta erityisesti pyöräteitä on lisättävä kaupunkialueille ja maanteille ja myös reunaviivan viereen on jätettävä riittävän leveä kaista pyöräilijöille jotta se olisi turvallista

arvoisa rouva puhemies minä innostuin edustaja

kevytautosta toissa yönä muistaakseni kello oli yksi piste neljäkymmentä toisen käsittelyn osalta läpi silloin tätä argumentoitiin aika monellakin tavalla tämä tämä vihreän ryhmän ajatus siitä että koko kevytautoa ei tulisi tulisi laillistaa oli täällä aikamoisessa keskustelufoorumissa nyt edustaja halmeenpäätä vähän vielä haastan että kyllä tämä on käsittämätöntä että meidän pitäisi nyt sillä tavalla holhota että he eivät saa tehdä yhtään mitään he kulkevat tällä hetkellä mopoilla traktoreilla mopoautoilla ja hyvänen aika kuka meistä noudattaa aina säntillisesti liikennenopeuksia kahdeksaakymppiä sataa joskus saattaa lipsahtaa vähän ylitse mitä sitten tapahtuu sitten kamera välähtää tulee sakko samaa hyvät kollegat tapahtuu näille mopoautoille mopoille ja varmaan tulevaisuuden liikenteessä näille kevytautoillekin jos niillä ajetaan ylinopeutta sakotetaan jos ne ovat laittomia rankaistaan sitten siitä viritetty samalla tavalla mopokin pistetään rekisteröintiin kun löydetään tuolta mopo mikä kulkee seitsemääkymmentä ei tässä voida nyt lähteä lähtökohtaisesti siitä että kun ne kuitenkaan eivät pysy hollillansa ne vehkeet kyllä tämä on käsittämätöntä holhoamista ja millä tavalla voidaan perustella sitä että ennemmin annetaan ajaa kaksipyöräisellä mopolla taikka nelipyöräisellä mopoautolla kun me kuitenkin saisimme taikka onneksi saadaan huomattavasti turvallisempia

että tässä on turvallisuudesta kyse eikä siitä että meidän pitää kieltää nykyajan nuorilta kaikki annetaan heidän liikkua olla niissä omissa ympyröissään mahdollistetaan myöskin maaseudun ihmisille niille nuorille entistä turvallisempi liikkuminen sinne kaupunkiin minä toivon että tässä huomioidaan myös se että kun neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa nousee kuuteenkymppiin niin tulee huomattavasti sujuvammaksi liikenteessä se auton auton ohittaminen ja myöskin päästöt kevenevät on selvitetty tuossa mietinnössäkin että kun ei tarvitse koko aikaa ajaa tapissa kaasu pohjassa niin päästään myöskin hieman päästöjä vähentämään

tästä halutaan nähtävästi käydä lyhyt debatti annan kolme vastauspuheenvuoroa

rouva puhemies minä tässä totean vain edustaja halmeenpäälle sen että minä kyllä kuulin sen alkupuheenvuoron osalta teidänkin näkemyksenne mutta ne asiat eivät

rinta rinnan sitten enää loppua kohden kun tässä puhutaan nyt turvallisuudesta niin kun neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa nousee kuuteenkymmeneen niin kyllä se on sellainen juttu että siellä taajamamerkin sisällä missä on jalankulkijoita enemmän niin siellä kuljetaan nytkin alta viittäkymppiä ja jos siellä kuljetaan kuuttakymppiä henkilöautolla liikenneturvallisuus jalankulkijoilla heikkenee jos kuljetaan kevytautolla kuuttakymppiä jalankulkijoitten liikenneturvallisuus heikkenee ei tässä ole nyt kyse siitä että että siellä kuuttakymppiä mennään kulmasta kulmaan katua jolla on neljänkympin nopeusrajoitus mutta se sujuvoittaa isommalla tiellä sitä liikennettä ja tuo turvallisuutta sinne kyllä minä luotan siihen nuoreen myöskin siinä kohtaa koska kuitenkin niillä ajoneuvoilla siellä traktorilla mopolla mopoautolla ja se on kotikasvatuksesta paljon kiinni myöskin millä tavalla valmennetaan siihen auton rattiin

nopeusrajoitettu henkilöauto eli kevytauto on mopoautoa turvallisempi totta kai sille nuorelle siellä auton sisällä on parempi ajaa turvavarustellulla nopeusrajoitetulla henkilöautolla kuin mopoautolla mutta kyllä tässä pitää jalankulkijankin näkökulma ottaa huomioon nimittäin mopoautolta ei myöskään edellytetä jalankulkijan törmäystestiä toisin kuin henkilöautoilta edellytetään

jalankulkijankin turvallisuus on otettu paremmin huomioon henkilöautojen kohdalla toisaalta ympäristönkin näkökulmasta on parempi se että nopeusrajoitettu henkilöauto kun se perheeseen ostetaan

puhemies tässä tuli jo näille rajoitetuille autoille paljon hyviä perusteluja en siihen sen enempää palaa paitsi parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajan näkökulmasta haluan todeta että tämä tämä asia on merkityksellinen mutta olisin toivonut että olisimme päässeet vielä yksimielisyyteen siitä että myös rajoitettu ajo oikeus olisi voitu ottaa käyttöön

kauimmin tämä on ollut käytössä yhdysvalloissa kanadassa ja australiassa mutta useissa euroopankin maissa tätä rajoitettua ajo oikeutta on mielestäni se edistäisi myös ikäihmisten kotona asumista pidempään ja näin vähentäisi yhteiskunnan kustannuksia tällainen positiivinen syrjiminen ei oikein tuntunut minkään ministeriön mielestä olevan mahdollista mutta nyt olen mielissäni siitä että euroopan neuvostossa saimme linjauksen siitä että positiivinen syrjintä erityisesti harvaan asutuilla alueilla on suotavaa ja kannatettavaa joten haluaisin että tähänkin asiaan vielä voidaan sitten myöhemmin palata ja ottaa oppia niiltä mailta missä tämä on onnistunut siis tämä olisi nimenomaan linjaus joka joka arvioitaisiin tapauskohtaisesti ja esimerkiksi erittäin harvaan asutulla alueella tämä olisi sitten hyvä peruste sille rajoitetun ajo oikeuden myöntämiselle

puhemies täällä aikaisemmin edustaja blomqvist otti esiin taksilainsäädännön uudistuksen itse asiassa sattumalta olen itse tehnyt siitä lopputyöni kauppakorkeakoulusta valmistuessani silloin

luvun alussa oli selvitetty taksilainsäädännön vapauttamista ja silloin päädyttiin siihen ratkaisuun että ei ei vapauteta lainsäädäntöä mutta nyt sitten vihdoin yli kymmenen vuotta myöhemmin tämä ratkaisu tehtiin se oli tietysti erittäin valitettavaa että kelan kilpailutus samanaikaisesti meni mönkään ja siinä aivan oikein olisi ollut paljon tehtävissä paremmin sen sijaan uskon kyllä että vähitellen markkinat sopeutuvat tähän uuteen lainsäädäntöön esimerkiksi se mikä vielä tuntuu olevan melko paljon hyödyntämättä on se että nythän henkilö ja tavarakuljetuksia pystyy aivan eri tavalla yhdistelemään se se luo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia myös syrjäseutujen

ja tavarakuljetukselle sille liiketoiminnalle ja uskon että kyllä tästä vähän aikaa kun eteenpäin mennään tämä markkina kehittyy aivan

arvostan edustaja halmeenpään tapaa kantaa huolta nuorten ja tielläliikkujien turvallisuudesta siitä me kaikki olemme kiinnostuneita tässä kevytautoasiassa kun sitä liikennevaliokunnassa käsittelimme meille oli erityisen tärkeää se että tuleva kevytauto on mahdollisimman uusi auto ja lakiesityksessähän esitetään ja olemme jo päättäneet että kevytauto voi olla vanhimmillaan vuosimallia kaksituhattaneljätoista ja jatkossa maksimissaan kymmenen vuotta vanha tämä on juuri sen takia että näiden vuosimallien autoissa on lähes kaikki modernin teknologian turvavarusteet on automaattiset hätäjarrutustehostimet ja niin edelleen ja jatkossa myös jalankulkijatunnistukset ja hätäjarrutustoiminnot siltä varalta että joku pomppaa auton eteen tämä oli se syy miksi pantiin pantiin nämä ikärajat näille autoille ja uskomme että se osaltaan auttaa ylläpitämään nuorten tielläliikkujien turvallisuutta ja myöskin jalankulkijoiden turvallisuutta

kevytautokeskusteluun sillä nimenomaanhan tämä kokonaisuus ja uudistus on lähtenyt liikkeelle siitä että me haluamme nuorille turvallisempia kulkuvälineitä tien päälle tällä hetkellä nuorten käytössä

erittäin vaaralliset turvattomat mopoautot meillä on kohtalokkaita onnettomuuksia sattunut useita sen lisäksi tällä hetkellä vaihtoehtona nuorilla perinteiset mopot ja skootterit mutta sitten myös erilaiset mönkijät jotka itse asiassa jo tänä päivänä kulkevat kuusikymmentä kilometriä tunnissa nyt

hyväksyttiin eduskunnassa hallituspuolueiden yksimielisellä tuella mutta myös oppositiosta tämä uudistus sai tukea ainoastaan vihreät vastustivat nuorille turvallisempia kulkuvälineitä eli eli kevytautojen tuloa ja vastustusta tuli myös sosiaalidemokraattien

liikenneturvallisuutta esimerkiksi sellaisissa tilanteissa kun kuljetaan taajaman tai kyläkeskuksen tai maalaiskunnan ja seutukaupungin väliä vaikkapa jääkiekkoharjoituksiin taikka lukioon tai ammattikouluun tai tai balettitunnille ja silloin kun sieltä risteyksestä lähdetään tälle kehätielle taikka kantatielle niin päästään risteyksen yli sujuvammin kun auton kiihtyvyys on parempi kun maksiminopeus on kuusikymmentä kilometriä tunnissa tämä kuusikymmentä kilometriä tunnissa tämä on merkittävä asia siinäkin mielessä että kun viittasin jo edellä siihen että meillä tällä hetkellä nuoret voivat ajaa niillä mönkijöillä kuuttakymppiä niin olisi ollut järjetön tilanne että avonaisella mönkijällä pörhälletään sitten ohi näistä

huomiota lisäävät kolmiot takana jotka kertovat sitten muulle liikenteelle että nyt auto on kevytauto eli nuorisoauto joka kulkee siis kuusikymmentä kilometriä tunnissa itse toivon arvoisa puhemies että tulevaisuudessa näihin autoihin saadaan myös niin sanottu järjestelmä niin että kun isä lähtee siellä kaupassa käymään auto voisi kulkea sitä kahdeksaakymppiä tai sataa tai sataakahtakymppiäkin ja kun sillä lähtee talon poika ajamaan niin silloin auto kulkisi tuota rajattua nopeutta kuuttakymmentä silloin se olisi sellainen auto mitä sen pitää parhaimmillaan

arvoisa rouva puhemies tänään on puhuttu tässä salissa paljon ratahankkeista paljon huomiota ovat saaneet tunnin juna turun suuntaan ja pääratahanke onneksi on kuitenkin monessa puheenvuorossa tuotu esiin tämä nopea itärata joka on erittäin tärkeä hanke itäisen suomen ja pohjoisen suomen kannalta toivon että se etenee suotuisasti tässä ratahankkeiden suunnittelussa kun niitä asioita pohditaan erityisesti sitten kouvolasta eteenpäin välillä luumäki lappeenranta on käynnissä niin sanottu kaksoisraideparannustyö välillä luumäki lappeenranta imatra ja toivon että tämä etenisi myöskin suunnitelmien mukaan suotuisalla tavalla eteenpäin erityisen tärkeää olisi se että imatralla tämä rata tehdään siten että tämä imatran ja venäjän välinen rautatierajanylityspaikka olisi mahdollisimman moderni ja se voitaisiin kansainvälistää ja avata rajat rajat ylittävälle rautatieliikenteelle täydessä laajuudessaan kun nämä kaikki suuret strategiset ratahankkeet suomessa toteutetaan niin kulkuyhteydet ovat olennaisesti paremmat kaikkien suomalaisten kannalta näiden lisäksi tietysti tässä vaiheessa lienee syytä muistuttaa valtatie kolmentoista myttiönmäen mutkasta jossa tänäkin talvena on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia olisi erittäin tärkeää että myttiönmäen mutka savitaipaleella saataisiin oikaistua ja turvallisemmaksi kaikille tiellä liikkujille
arvoisa rouva puhemies tienkäyttäjien turvallisuus on tärkeä tavoite ja siksi palaan vielä keskusteluun kevytautoista nimittäin kun teemme päätöksiä turvallisuusarviointi on tehtävä aina oikean tiedon pohjalta ja kyllä faktojen punnitseminen on selvästi osoittanut sen että mopoautojen korvautuminen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla eli kevytautoilla lisää kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta jalankulkijan törmäystestien pakollisuudesta henkilöautoille jo mainitsinkin ja lisäksi nämä perinteiset törmäystestit ovat pakollisia henkilöautoille mutta mopoautoilta niitä ei vaadita ollenkaan mopoautoissa kuljettajaa suojaa vain heppoinen muovikori ja putkirunko joiden törmäystilanteessa antama suoja on aivan olematon verrattuna henkilöauton törmäysturvallisuuteen

ja henkilöautojen jarruissa on suuria eroja mopoautoissa lukkiutumattomattomat jarrut eivät ole pakolliset uusissa henkilöautoissa sen sijaan abs jarrut ovat olleet pakolliset vuodesta kaksituhattaviisi lähtien abs jarrut mahdollistavat auton ohjattavuuden jarrutuksen aikana parhaassa tilanteessa törmäys voidaan kokonaan väistää huomattavasti paremmin edellytyksin kuin jos alla on vaikkapa mopoauto lisäksi huomattavaa on se että hätäjarrutusjärjestelmä on yleistynyt pienimmissä henkilöautoissa vakiovarusteena vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien ja tämä kuljettajasta riippumaton hätäjarrutusjärjestelmä

oli tärkeä näin näin päästään siihen tavoitteeseen että tämän uudistuksen kautta joka on hyvä uudistus myös kaikkien tienkäyttäjien turvallisuus paranee merkittävästi
arvoisa puhemies tähän keskusteluun kevytautoista haluan tuoda vielä uudelleen tässä yhteydessä esille sen näkökulman mikä vaikutus näillä kevytautoilla saattaa olla kaksipyöräisten ajoneuvojen näkökulmasta nythän on niin että moottoripyöräkauppa on ollut maassamme jo vuosikausia alavireessä ajokorttivaatimusten tiukentaminen on vaatinut siinä oman veronsa ja nyt kun tuodaan nämä kevytautot markkinoille itse asiassa korvaamaan juurikin mopoja tosiasiassahan on niin että mopoauto ei ole tilastojen valossa läheskään yhtä vaarallinen kuin monet hieman populistisestikin kuvittelevat vaan kevytautolla pyritään korvaamaan korvaamaan mopoja niin jos mopojen määrä vähenee ja mopokorttien ajaminen vähenee niin on todennäköistä että se johtaa jollain aikavälillä myöskin moottoripyöräkorttien ajamisen vähenemiseen ja moottoripyörämarkkinoiden kurjistumiseen entisestään jos näin tapahtuu siihen pitäisi puuttua esimerkiksi verotuksen keinoin moottoripyörien maksuja vähentämällä ja moottoripyörien veroja keventämällä meidän täytyy turvata edellytykset moottoripyöräilylle suomessa jatkossakin edustaja kopralle kommentoin tästä vt kolmetoista asiasta ja myttiömäestä että olisi erittäin toivottavaa että tielle ylipäänsäkin saataisiin rahaa parannustöihin nämä riskipaikat tietysti ensimmäisinä täytyisi saada kuntoon se on tärkeä tie puuteollisuuden kuljetustenkin kannalta ja tähän kaksoisraideasiaan täytyy sanoa että tämä kaakkois suomen kaksoisraidehan ei enää varsinaisesti ole kaksoisraide koska siellä rahoitus putosi alle puoleen nyt se on itse asiassa osittainen kaksoisraide ja osittainen raiteen perusparannus ja sen suhteen on tällä hetkellä sellainen valtio rahastaa sen melusuojauksia kunnilta kunnilta jotenka sinnekin tarvittaisiin kyllä vielä lisää rahaa että se

raideliikenne on suomessa vielä sellainen kokeilematon liikennemuoto siinä mielessä että meillä on varmasti paljon siinä siinä tehtävää tuolta moskovasta pietariin pystyy matkustamaan kahdeksansataa kilometriä reilussa neljässä tunnissa miksi ei suomessakin saataisi vähän nopeampia raideliikennemahdollisuuksia käyttöön tällä kaudella valmistuu taavetti imatra kaksoisraide ja se on erinomainen erinomainen muutos ja uudistus ja myös tämä itärata joka tuli tässä keskustelussa esiin on nyt suunnittelupöydällä ja se on erittäin tärkeä tärkeä asia vaikka kuulostaa siltä että että se ei niin paljon ole ollut esillä kuin kuin muun muassa tunnin juna tuonne turkuun ja tämä pääradan väylä mutta jos mietitään itäradan merkityksellisyyttä niin siinä on sitten saman tien sen saman radan päässä viiden miljoonan asukkaan pietari ja myös pietarin yhteydet suoraan helsinki vantaan lentoasemalle tämä saattaisi myös kiinnostaa vantaan päättäjiä ja tämä porvoo kouvola reitti lyhentäisi itäväylää reilusti joten siellä ovat kuitenkin sitten ne itä suomen kaikki kaupungit ulottuvilla tämä olisi erittäin tärkeä asia saada mahdollisimman nopeasti myös eteenpäin ja ja noille noille investointilistoille

on helppo yhtyä tässä edustaja kososen ja edustaja koprankin puheisiin edellä siitä miten tämä olisi merkittävä ja tärkeä hanke ja toivon että sitä laajasti yhdessä viedään eteenpäin ihan yhtä lailla meillä on niitä muita isoja ratahankkeita niin pääradan kehittäminen sinne pohjoiseen kuin sitten myös tunnin juna hanke ja kaikki ovat sen tyyppisiä että jos me saamme raideliikenteen kuntoon entistä nopeammaksiniin näiden isojen kaupunkien välillä kuin siinä matkan varrella olevien kaupunkien välillä niin me paremmin pystymme vähentämään liikenteen päästöjä ja toivon todella että vaikka me tiedämme että näitä hankkeita on nyt aika paljon yhtä aikaa liikkeellä niin me voisimme myös miettiä niitä semmoisia innovatiivisia rahoituskeinoja joilla me varmistamme että me saamme nopeasti nämä hankkeet etenemään emmekä joudu odottelemaan

junan käyttö olisi varsin kätevää jos lähdetään vaikka joensuusta jyväskylään tai sieltä sitten tampereelle ja turkuunkin niin että olisi tärkeää että me pidämme huolta myös näistä poikittaisyhteyksistä ja vaikkapa opiskelijoitten näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää että junaliikenne toimii ja esimerkiksi itä suomen yliopistoon päästään tulemaan ja toisaalta sieltä meiltä itä suomesta päästään sitten vaikka jyväskylään tampereelle tai ouluun opiskelemaan

meillä on onneksi tämä

että valtio ostaa tiettyjä junavuoroja siellä missä missä matkustajamäärät muuten ovat vähäisiä tähän pitää kyllä panostaa sillä emme voi myöskään pelkästään vertailla absoluuttisia absoluuttisia liikennemääriä vaan täytyisi miettiä miten suhteellisesti tärkeitä ne ne yhteydet ovat alueen asukkaille eli miettiä sitä velvoiteliikenteen ostoa myös siitä näkökulmasta eikä vain laskea niitä absoluuttisia käyttäjiä

niin sanotuille kasvukäytäville jotka hyvin pitkälti noudattelevat myös keskeisten ratojen ratojen kehittymistä ja ja nyt pitää huolehtia siitä ja se ehkä osittain avaa myös tätä rahoituskanavaa ja rahoitusmallia jota mikkonenkin peräänkuulutti että tehdään tarpeeksi velvoittavia mal sopimuksia radanvarsikaupunkien kanssa silloin näihin juniin saadaan myös matkustajia riittämiin ja saadaan myös varren alueet tehokkaampaan käyttöön aika paljon tässäkin keskustelussa on käyty keskustelua siitä pääseekö tampereelta nyt vajaassa tunnissa helsinkiin tai turusta vajaassa tunnissa helsinkiin mutta sitten pitää muistaa että sillä matkalla asuu merkittävästi myös ihmisiä ja itse asiassa he ovat isossa isossa kuvassa myös tämän maan

paikallisliikenne ei palvele niitä alueita riittävän hyvin ja sinne pitää saada nopeampia junayhteyksiä sieltä pitää päästä vajaassa tunnissa helsinkiin ja niin poispäin silloin me saamme tämän kokonaisuuden toimimaan olen kyllä edustaja mikkosen kanssa täysin samaa mieltä myös tästä poikittaisliikenteestä yksi aika keskeinen pala joka sieltä puuttuu on riihimäeltä forssaan ja siitä poriin ja turkuun menevä yhteys joka kannattaisi tehdä myös tällaisella linjauksella mieluummin kuin helsingistä forssaan ja siitä eteenpäin silloin junayhteys menisi neitseellisellä maalla mikä antaisi tilaa

arvoisa rouva puhemies toivottavasti honkonenkin kelpaa vaikka edustaja anttila ei täällä nyt saapuvilla tosiaan nythän metsätalouden osalta on eletty suomessa aika voimakkaan kasvun aikaa viimeiset kaksi tai jopa kolmekin vuotta ja varsinkin tuolla omassa maakunnassani keski suomessa eletään eletään siinä mielessä hyvää hyvää aikaa itse asiassa tänä vuonna taidetaan taas rikkoa kantorahatulon ennätys viime vuonna viime vuonna siis vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kantorahatulo keski suomessa oli yhteensä kaksisataakolmekymmentä miljoonaa ja rapiat päälle ja siitä yksityismetsänomistajien osuus oli jopa satakahdeksankymmentäyksi miljoonaa ja ja nyt on tosiaan ennustettu että mennään siitäkin vielä yli tämä on monella tapaa merkittävä asia olen siitä hyvin iloinen näistä yksityismetsänomistajista ovat varsin pienituloisia kotitalouksia joilleka hyvin harvoin tulee ylipäätänsä mitään pääomatuloja ja nyt he useiden vuosikymmenien uurastuksen jälkeen kun ovat metsiänsä hyvin hoitaneet saavat sitä sitä tuloa vähän enempi ja tämä on tietenkin erittäin hyvä asia sillä on paikallistalouteen erittäin erittäin iso vaikutus mitä tulee metsäpolitiikkaan ja metsätalouteen laajemminkin tämä on kansantalouden kannalta ensiarvoisen tärkeä kysymys suomen metsäteollisuuden tuotekehitys on myös mennyt eteenpäin uutisoitiin jyväskylästä spinnova oyn aloittamasta uudesta laitoksesta heillä valmistuu piakkoin uusi tekstiilikuidun pilottilaitos tämä on myös hyvin iloinen uutinen metsäteollisuuden tki panokset tuotekehityspanokset olivat vuosikausia kaksituhatta luvun alussa hyvin alhaisia nyt ne ovat lähteneet nousuun vielä kuitenkin lisää tuotekehitystä mielestäni tarvittaisiin ja siinä ei pidä laiskistua vaikka sellun vienti nyt hyvin hyvin vetääkin siinä mielessä hyvä

tulevan vuoden talousarviossa myös nämä tki panostukset budjettitasollakin lähtevät nyt viimein nousuun tarvittavaan nousuun jotta jotta niitä uusia tuotteita uusia keksintöjä saadaan saadaan sitten myöhemmin markkinoille ja tuomaan hyvinvointia ja ja vientituloja suomeen nyt kuitenkin on keskusteltu aika paljon tästä nielupolitiikasta ja ja laajemminkin ilmastonäkökulmasta liittyen metsätalouteen luonnonvarakeskus julkaisi hiljattain uusia laskelmia jotka varovaisesti ohjaavat siihen suuntaan että metsähakkuutasot voisivat olla suurempiakin kuin nykyään pitää muistaa että nämä meidän nieluthan ja ensinnäkin se metsissä oleva varastoitunut hiili ovat metsänomistajien tekemien panostusten metsänomistajien tekemän työn ansiota tämä pitää aina muistaa kun puhutaan puhutaan tästä asiasta ja se ansaitsee arvoisensa huomion nyt meillä on kuitenkin keinoja nielujen lisäämiseen siten ettei tämä kansantaloudelle metsätaloudesta tuleva hyöty talousmetsien osalta on tehtävä niin sanottuja ilmastoharvennuksia nuoren metsän hoidon toimenpiteet on saatava ajallaan tehdyksi jotta metsän kasvu ja hiilen sitominen säilyy tehokkaana voidaan tehdä uudelleen metsitystä monilla monilla alueilla esimerkiksi sähköjohtojen maakaapeloinnin ansiosta nämä johtoaukeat voidaan uudelleen metsittää näitä mahdollisuuksia siinä on todella paljon mutta pitää muistaa että ratkaisut nielujen rakentamiseksi tulevat metsänomistajilta suomalaisilta metsänomistajilta ja ne tulevat myös maataloustuotteilta mitä tulee viljelysmaahan tämä tämä on aina hyvä muistaa ja vielä kun puhutaan näistä nieluista niin on syytä ottaa myös se vaihtoehto esille että jos me lähtisimme kovin kovin rajoittamaan puunkäyttöä nykyisestä niin on selvää että puun tuonti kasvaisi itse asiassa viime vuonnakin suomeen tuotiin seitsemän miljoonaa kuutiota puuta jalostukseen huippuvuonna kaksituhattakuusi tuotiin yhdeksäntoista pilkku yksi miljoonaa kuutiota puuta jalostukseen kaksikymmentäviisi prosenttia sen vuoden puunkäytöstä tuotiin siis ulkomailta nyt jos suomessa lähdettäisiin merkittävässä määrin rajoittamaan puunkäyttöä on selvää että se tulo valuisi ulkomaille käytännössä venäjältä tuotaisiin puuta ja se nieluvaikutus mikä siinä on siirtyisi niin ikään venäjällä kasvaviin metsiin eli tulos tässä mielessä olisi varmasti plus miinus nolla paitsi että suomen kansantalous siinä tulisi menettäjäksi mitä tulee metsätalouteen kun hakkuut lisääntyvät niin on tietenkin tärkeää että monimuotoisuudesta kannetaan huolta varsinkin etelä suomen metsissä siinä on haasteita kuten olemme tässä hiljattain kuulleet ja siinä mielessä on erittäin että nyt metso ohjelman rahoitusta on saatu paremmalle tasolle kuin se on näiden leikkausten johdosta ollut metso ohjelma kuitenkin on vapaaehtoinen suojeluohjelma ja siinä mielessä hyvä tärkeä keino monimuotoisuuden ylläpitämiseksi mutta metsätalouden hyvä kehitys tuo hyvinvointia suomeen ja uskon että se jatkuu vielä useita vuosia eteenkinpäin

arvoisa rouva puhemies maa ja metsätalous on suomen suomen kannalta äärimmäisen tärkeä toimiala maatalouden puolella meidän on pidettävä huoli siitä että tässä maassa pystytään tuottamaan itse omat elintarvikkeemme oman maan rajojen sisällä se että me olemme kuudennenkymmenennen leveyspiirin pohjoispuolella koko suomi ei tarkoita tietenkään sitä että me olisimme jollakin lailla vaikeassa tilanteessa omien elintarvikkeiden tuotannossa ei suinkaan senhän me olemme aina hoitaneet talvi ja ja jatkosodastakin selvisimme sen takia että meillä oli oma itsenäinen maatalous ja suomi oli niitä harvoja maailman valtioita joissa kansakunta pystyttiin ruokkimaan koko sodan ajan ilman että täällä minkäännäköistä nälänhätää olisi ollut totta kai niukkuutta elintarvikkeissa oli mutta koko homma hoidettiin tyylikkäästi nyt kun uudet cap neuvottelut alkavat yhteinen maatalouspolitiikka on taas uutta kautta kohti menossa niin on pidettävä huoli siitä lupauksesta mikä eu liittymissopimuksessa on että maataloutta pitää pystyä harjoittamaan koko eu alueella siitä ei saa milliäkään livetä koska se on meille luvattu ja se on liittymissopimuksen perusehto niin siitä pidetään kiinni ja pidetään myös siitä

luonnonhaittakorvaukset ja kaikki niihin liittyvät korvaukset säilyvät ennallaan tai jopa vähän kasvavat että pystymme maataloutta täällä harjoittamaan on aika kummallinen tilanne että meillä on käyty keskustelua jopa siitä että meidän pitäisi elintarvikkeet tuoda tuolta keski euroopasta ja se homma hoituisi sillä se olisi suurin virhe mitä suomi koskaan olisi tehnyt meillä on puhtain maaperä puhtain ilma ja puhtaimmat vedet ja pystymme tuottamaan omat terveelliset ruokamme tämän maan rajojen sisällä ja ja tekemään niistä vielä vientivaltin koska se on ihan varmaa maailmassa tulevina vuosina että puhtaat elintarvikkeet ovat myyntivaltti lähivuosina siltä siltä kohtalolta ei kukaan voi välttyä

erittäin suuri metsätalouden puolella on pidettävä huoli siitä että meidän metsiä hoidetaan koko ajan puheet siitä että metsien hakkuu on yhtä kuin metsien tuhoaminen tai tai että sen vastakohtana on suojelu sehän on ihan naurettava ajatus ajatuksenakin suomi on elänyt metsästä sodan jälkeen erittäin vahvasti otetaan nyt vaikka yksi esimerkki pohjois karjalasta kuvannee parhaiten tilannetta aikanaan kun kolin kansallispuisto oli vielä metsätalousmaata silloin itsenäisyytemme alkuaikoina niin se oli kaskeamisen jälkeen aivan aukkona koko alue nyt siellä huojuu iso vanha metsä tosin se kaikki on nyt suojeltu ja nyt se happanee pystyyn ja sen jälkeen tulee en tiedä mutta joka tapauksessa metsät kasvavat kun niitä hoidetaan ja hakataan kirves on metsän paras ystävä se on vain fakta ja sillä sipuli suomen metsien kasvu on tällä hetkellä lähes satakymmentä miljoonaa mottia vuodessa käytämme siitä tällä hetkellä noin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa vuosittain elikkä vieläkin sinne jää reilusti mahdollisuutta lisätä hakkuita tällä hetkellä kestävä hakkuumäärä on kahdeksankymmentäviisi miljoonaa mottia ensi vuosikymmenellä pääsemme ja nyt kun keskustellaan ilmastopolitiikasta tässä suomella on todellinen pelin paikka kun pidämme metsämme kunnossa niin samalla hoidamme ilmastoa yhtenä esimerkkinä on mietitty pitäisikö meidän metsittää niin sanottuja vähäpuustoisia alueita tai peräti aukeita alueita mutta niitä toki on suomessa kovin vähän ne maa alueet jotka poistuvat metsätalousmaasta useimmiten jäävät joko rakentamisen alle tai teiden alle siinä on se pääasiallinen metsien metsien vähenemisen syy niitä semmoisia peltoheittoja tai muita alueita joilla ei metsää kasva on turkasen vähän mutta meillä on avautumassa ja on avautunut jo erittäin hyvä keino millä voidaan metsien kasvua lisätä tehokkaasti ja taloudellisesti järkevällä lannoituksella esimerkiksi tuhkalannoituksella pystymme lisäämään suometsien kasvua vuosikymmeniksi eteenpäin kohdentamalla sen homman oikein ensiharvennuksen jälkeen tehty tuhkalannoitus turvemaille tuottaa jopa mottia per vuosi lisää ja kun suomessa on kasvua lisää yksi viiva kaksi mottia per vuosi ja kun niitä turvemaita suomessa on kuitenkin lähes kymmenen miljoonaa hehtaaria niin laskekaapa siitä kun järkevästi tämä lannoitus tehdään niin se sekä parantaa sen metsän kasvua että hoitaa erittäin tehokkaasti ilmastoa ja se metsä on jo olemassa ei tarvitse investoida mitään

alue pitää metsittää ei siinä ole mitään ongelmaa toisaalta suomalaisessa maaperässähän metsittyminen tapahtuu itsestään kun kymmenen vuotta on ollut viljelemättä niin siinä joku metsä jo on vaikka siihen ei mitään istutettaisi kysymys on vain siitä onko se arvopuuta siihen me voimme vaikuttaa arvoisa puhemies lopuksi tärkeää on että hoidamme sekä peltomme että metsämme itse ja pidämme ne hyvässä kunnossa se on suomalaisten paras henkivakuutus

kyllä se kuitenkin on niin että meidän pitää katsoa meillä on kannattava metsätalous ja metsätalous on ollut pitkään meidän vientitalousteollisuutemmekin kantavia voimia mutta kun puhutaan ilmastonmuutoksesta niin kyllä silloin meidän ratkaisumme mitä vielä pystytään parantamaan löytyvät paitsi metsästä niin myös sieltä maataloudesta ja maataloudesta löytyvät myös ne ratkaisut esimerkiksi itämeren rehevöitymisen vähentämiseen ja on tosi hienoa että hallitus onkin niihin ratkaisuihin jo päättäväisesti tarttunut ja laittanut paljon rahaa nyt viisitoista miljoonaa euroa ensi vuodelle ja yhteensä neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa

levitettävien ravinteiden valumien estämiseksi mereen sitä työtä tulee päättäväisesti jatkaa on kuitenkin tosiasia että maataloudessa kannattavuus on ollut pitkään heikkoa ja on tosi hienoa että nyt vuoden loppuun mennessä on valmistumassa vuorineuvos reijo karhisen selvitys jossa etsitään ratkaisuja tähän ongelmaan hänen tehtävänään on laatia lista toimista joilla maatalouden kannattavuutta voitaisiin parantaa ja löytää toimenpiteitä joita yksittäiset ruokajärjestelmän osapuolet voivat voivat omin toimin toteuttaa tämä on ehdottoman löydämme monipuolisia keinoja kannattavuuden parantamiseen sillä totta kai on niin että jos me haluamme tulevaisuudessakin syödä suomalaista ruokaa tässä on tapahduttava muutos haluan kehua myös sitä että maa ja metsätalousministeriönkin puolelta on on jo budjetin pohjissa merkittävä määrä rahaa kansallispuistojemme pitkospuiden ja reittien korjauksiin sitä nyt on sitten vielä eduskunnan käsittelyssä erittäin paljon lisätty sillä määrärahoilla pystytään vähentämään tai pienentämään meidän suurta korjausvelkaamme ja nämä kansallispuistot ovat erittäin tärkeitä kohteita paitsi retkeilijöille myös matkailijoille jotka tulevat ulkomailta katsomaan meidän upeaa luontoamme luontoamme haluaisin myös tuoda sen esille että mielestäni ei ole millään tavalla väärin puhua sekä metsien suojelusta että että metsätaloudesta mutta on kuitenkin niin että metsätaloudessa metsät eivät välttämättä aina ole niitä monimuotoisimpia sen vuoksi on hyvä että meillä on myös täysin suojeltuja metsiä myös metso rahoituksen nostaminen on siinä mielessä erittäin tärkeää tulevaisuudessa näkisinkin myös erittäin hyvänä sen että metsoa voitaisiin laajentaa myös muille luontotyypeille ja nythän se lähteekin pienessä määrin käyntiin suo ja muista luontotyypeistä ympäristöministeriön hallinnonalan puolelta

arvoisa rouva puhemies jo vuosien ajan olemme oppineet arvostamaan lapsiasiainvaltuutetun työtä lasten ja nuorten asioita kommentoivana arvoasiantuntijana viimeisimpänä oikeudenmukaisuuden toteutumista valvovien valtuutettujen joukkoon liittyi elintarvikemarkkinavaltuutettu kun hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi saa lainvoiman tähän liittyvä on budjetoitu lisäyksenä ruokaviraston toimintamenomomentille voi ilahtuneena todeta että alkutuottajat saavat osakseen edes jonkinlaista oikeutta elintarvikemarkkinavaltuutetun muodossa kun viljely maito ja lihantuotanto on ollut kannattavuusrajoilla monella tilalla usean vuoden ajan

toisaalta meille myös kilpailuetu sillä kasvava joukko maailmalla on valmis maksamaan puhtaasti ja laadukkaasti tuotetusta ruuasta tulevan elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu valvoa että tuottaja ja jalostusportaan välillä noudatetaan sovittuja sääntöjä ja kieltoja asetelma on ollut jo pitemmän aikaa tuottajien kannalta alisteinen markkina aseman menettämisen pelossa moni tuottaja on vaiennut tilanteissa joissa on ilmennyt selviä vääryyksiä viimeinkin tulee joku joka valvoo tuotteiden toimittajien ja kaupan välisestä sopimuksesta irtautumista tai sen muuttamista kesken sopimuskauden takaisinostovaateita kohtuuttoman pitkiä maksuaikoja katteettomia markkinamaksuja kynnysrahoja ja kopiointimaksuja elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviin kuuluu väärinkäytöksen vienti oikeuteen katsoessaan sen tarpeelliseksi kannattaa tehdä työtä kaikilla rintamilla jotta meillä olisi jatkossakin kotimaista elintarviketuotantoa kyse ei ei ole pelkästään siitä että kuluttajina olemme tottuneet hyvälle haluamme syödä kotimaista mahdollisimman puhdasta ja mahdollisimman edullista ruokaa kyseessä on myös huoltovarmuus joka liittyy kansalliseen turvallisuuteemme kansallinen omavaraisuus suojaa meitä kriisiaikoina kun liikenne ja huolto eivät suju normaalisti vanha sanonta kuuluu että työmies on palkkansa ansainnut on siis pelkästään oikein että tuottajalle maksetaan se hinta mikä hänelle hyvästä työstä kuuluukin elintarvikemarkkinavaltuutettu osaltaan huolehtii oikeuden toteutumisesta ja näyttää samalla hyvää esimerkkiä koko euroopalle

arvoisa rouva puhemies

ja sen osalta täytyy yksiselitteisesti todeta että se ei ole tällä hetkellä kovinkaan kannattavaa mutta kun etsitään niitä ratkaisuja miten miten maatalouden kannattavuutta voitaisiin parantaa niin kovin helppoja keinoja siihen ei ole monissa puheenvuoroissa on mainittu reijo karhisen työryhmän työ ja sen tavoite lisätä viljelijöiden tuloja noin viidelläsadalla miljoonalla markalla eurolla jos se jaetaan suomalaisten

kaksikymmentäviisi senttiä jokaista päivää kohden eli kovin suuresta rahasummasta ei ei puhuta kulunut vuosi oli kuivuuden johdosta satovahinkovuosi ja mtkn kanssa ministeriö pääsi sopuun siitä kuinka kahdeksankymmentäkuusi pilkku viisi miljoonaa euroa jaetaan kuivuus kosketti erityisesti ab aluetta mutta valtakuntaa silmällä pitäen noin yksi viidesosa sadosta menetettiin osalle kävi kuitenkin niin että sadon määrästä tuli kohtuullinen ja nyt viljan hinta on ollut yli kaksisataa euroa per tonni joten se on sitä kautta tullut takaisin edustaja myllykoski puhui tänään

aikaisemminkin puhunut siitä että suomen pitäisi luoda tämmöinen satovahinkorahasto esimerkkinä voisi käyttää sitä että se olisi vaikka viisi euroa hehtaarilta valtion maksamana ja saman verran viljelijöiden maksettavana tästä kertyisi noin kymmenen miljoonaa euroa kummankin osapuolen kautta elikkä kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa ja jos ajatellaan viiden vuoden välein toistuvaa satovahinkoa niin sata miljoonaa euroa olisi käytettävissä satovahinkojen korvaamiseen minä en valitettavasti usko vakuutuspohjaisen järjestelmän kaikkivoipaisuuteen silloin kun laitetaan liiketaloudellinen liiketaloudellinen toimija tähän kuvioon mukaan niin se ei ole mitenkään helppoa maatalouden tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeätä seuraavan eun rahoituskauden näissä neuvotteluissa menestytään meidän täytyy lähteä maataloutemme kannalta siitä että maataloudellamme on investointikykyä ja se merkitsee sitä että maaseudun kehittämisrahastoa makeraa tulee välttämättä pääomittaa tulevaisuuden osalta on tärkeää myöskin se että tutkimukseen ja tuotekehitykseen laitetaan lisää resursseja se on myöskin varautumista sääriskeihin jotka ilmastonmuutoksen osalta ilmeisesti meillä lisääntyvät maa ja metsätalousministeriön pääluokkaan kuuluvat myös nämä petoeläinasiat maa ja metsätalousministeriö esitti omassa talousarvioesityksessään että susien pannoitukseen käytettäisiin kolmesataatuhatta euroa kun kuulimme asiantuntijoita ja kun niin sanotulla kenttäkierroksella on tiedusteltu sitä

ovat halukkaita tämän pannoituksen toteuttamaan niin niitä on varsin vähän vähän löytynyt kun otamme huomioon sen että sudet ovat tällä hetkellä tuolla länsirannikolla siten että oulusta turkuun jos rannikosta otetaan sadan kilometrin vyöhyke ulottuvalla alueella on noin kuusikymmentäkahdeksan prosenttia meidän susikannasta nyt kuitenkin jaosto arvioi omassa lausunnossaan että tämä pannoitushanke ei toteudu ja siksi se tulee käyttää muihin susivahinkoja estäviin toimenpiteisiin harmillista tässä vaan kuitenkin on se että maa ja metsätalousministeriössä virkamiehet olivat jo tilanneet nämä pannat no toivottavasti niille jossain vaiheessa sitten sitten löytyy käyttöä valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto lisäsi maatalouden pääluokkaan viisi miljoonaa euroa siitä osoitetaan yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa neuvontaan mikä on tietysti tulevaisuudenkin kannalta tärkeää neljä h sai kuusisataatuhatta euroa eli saman summan mikä sieltä talousarvioesityksessä leikattiin työtehoseuralle ruoka akatemian aloittamiseen lisättiin kaksisataatuhatta ja sitten maatalouden tulevaisuudenkin kannalta tärkeisiin vesistöhankkeisiin

euroa myöskään kalastusta jaosto ei unohtanut vaan pitää myöskin kotimaisen kalastuksen osuutta esillä sillä että lisäsi sinne määrärahoja

arvoisa rouva puhemies maatalouden suurin yksittäinen ongelma on tuotannon heikko kannattavuus

paljon työtä ja pitkiä päiviä pelkästään tuotannon ylläpitäminen ennallaan vaatii jatkuvasti ulkopuolista rahoitusta pidän hyvänä että hallitus on jo syyskuussa kaksituhattakahdeksantoista päättänyt kansallisista toimista joilla pyritään helpottamaan nykyistä vaikeaa kannattavuus ja maksuvalmiustilannetta silloin kansallisiin tulotukityyppisiin toimenpiteisiin lisättiin yhteensä kolmekymmentä miljoonaa euroa käytettäväksi myös ensi vuodelle ja luonnonhaittakorvauksiin kolmekymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa mikä mahdollistaa hieman tätä vuotta korkeamman tuen maksamisen hyvänä näen myös sen että maatilojen pankkilainojen saatavuutta helpotetaan makerasta myönnettävillä valtiontakauksilla nykyisin maatiloja ymmärtäviä pankkeja on todella vähän koko suomessa kuitenkin pankinjohtajatkin syövät joka päivä ja toivottavasti puhdasta suomalaista ruokaa erinomaisena näen että välitä viljelijästä projektille on ymmärrystä tähän esitetään jatkorahoitusta tämän projektin kautta moni maataloustuottaja on saanut apua ja vertaistukea arvoisa rouva puhemies vaikka eduskunta ymmärtää maataloustuottajan hädän ei näillä toimenpiteillä saada pelastettua suomalaista maataloutta maatalouden tuottavuuden kehittämisellä markkinahintojen nousulla ja kustannuskehityksen kautta on mahdollista saada pysyvämpi ratkaisu ja tähän tulee pyrkiä myös päätöksenteossa arvoisa rouva puhemies kuten edellinen edustaja juuri kertoi olimme myöntämässä kolmesataatuhatta euroa susitutkimukseen ja seurantaan sudet ovat levittäytyneet idästä länteen joten tällä rahoituksella olisi ollut hyvä seurata missä sudet liikkuvat muuta hyötyä en tästä rahoituksesta näe juuri olevan vaikka samalla palkattaisiin henkilö osallistumaan paikallisten asukkaiden kanssa muun muassa keskusteluihin keskusteluilla eivät susiongelmat ratkea eivätkä vähene vaan vähentämällä susien lukumäärää susien aiheuttamat vahingot ja kansalaisten susia koskeva huoli tulisi ottaa tosissaan tällä hetkellä susien pannoittamista katsotaan susialueilla asuvien keskuudessa lähinnä ihmisten aliarvioimisena he eivät odota enää edes uudelta sudenhoitosuunnitelmalta kovin paljon koska muistavat historian mielenkiintoista olisi myös nähdä miten suden pannoittaminen tapahtuu ellei maanomistaja anna siihen lupaa toki järven jäällä voidaan ajaa moottorikelkalla suden perässä mutta entäs kun se susi menee sinne rantaan arvoisa rouva puhemies valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen vähenee en pidä tätä hyvänä kehityksenä koska rahoitusta vähennetään koko ajan muun muassa neuvonnalla saataisiin moninkertainen vipuvaikutus maatilojen ja maaseutuyritysten kannattavuuteen määrärahan avulla autetaan maatilayrityksiä jaksamaan henkisesti taloudellisesti vaikeina aikoina viime vuosien sääoloista johtuva maatilatalouden kannattavuuskriisi on nykyistä suurempi ilman neuvonnan työtä ei siis pienempi kuten rahoituksesta voisi olettaa arvoisa rouva puhemies neljä h toiminta on erittäin tärkeää toimintaa se tukee lasten ja nuorten kasvua sekä kykyä ja halua ansaita rahaa omalla työllään samalla tämä estää ennalta muun muassa syrjäytymistä ja luo tulevaisuudenuskoa erityisesti maaseudun lapsille ja nuorille neljä h yhdistyksissä on kaikkiaan noin viisikymmentätuhatta nuorisojäsentä voikin kysyä missä muussa yhdistyksessä on tällainen määrä nuoria mukana no ehkä yli sata vuotta sitten perustettu partioliike on tällainen erittäin tärkeää toimintaa molemmissa järjestöissä

arvoisa puhemies on tärkeä käydä maatalous ja metsätalous ja ruokapoliittista keskustelua metsätalouden osalta näkymäthän ovat valoisat niin kuin täällä todettiin sen sijaan maatalouden osalta kannattavuusnäkymät ovat heikot ja siinä on ensi vuonna saatava käänne on onnistumisen pakko lähtisin liikkeelle eun rahoituskehyksistä jonka itse asiassa tunnen tältä kaudelta aika tarkkaan silloin itsekin olin eussa töissä silloinen komissaari ciolos puolusti maatalousbudjetin kokoa ja perusteli lisärahoitusta ympäristönäkökohdilla hän jossain määrin siinä onnistuikin se sitten toi kylläkin monimutkaisuutta tähän järjestelmään silloin ajateltiin että markkinat myöskin kannattavuutta näin varmaan olisi tapahtunutkin mutta sitten tulivat venäjän pakotteet ja vastapakotteet jotka sekoittivat markkinoita erityisesti suomessa mutta myös koko eun alueella tällä hetkellä olemme brexitin edessä ja britanniassa ei tiedetä mitä tehdä brexitin kanssa kaikki vaihtoehdot ovat huonoja sekoittaako brexit myöskin maatalousmarkkinoita jossain määrin tämä riski on olemassa ja kun riskeinä on olemassa niin kuin tiedämme vielä sääriskit maailmankaupan epävarmuudet niin minusta nämä kaikki seikat yhteensä saavat aikaan sen että eun tulevissa rahoituskehyksissä ei ole lainkaan leikkaamisen varaa eli tilanne on muuttunut osin siitä kun komissio teki omia ehdotuksiaan suomen pitää tässä olla hyvin hyvin tiukkana koska se voi vaarantaa eurooppalaista ruuantuotantoa ellei ellei eu rahoitusta tässä riskitilanteessa hoideta tässä edustaja hautala puhui maatalouden riskeistä laajemminkin juuri sääriskeistä mikseivät myöskin tautiriskit ja tilakoon kasvattaminenkin luo riskejä nyt tilanne on se että kun eussa ja suomessa on luovuttu satovahinkojärjestelmästä täällä etelä suomessa a ja b alueella meillä ei enää ole toimivaa säädöspohjaa kun vakavien vaikeuksien tuki sataneljäkymmentäyksi ei sillä tavalla enää toimi ja kun vakuutusjärjestelmällä vaikka verokin poistetaan mikä on hyvä asia on rajoituksensa niin me todella tarvitsemme toimivan riskienhallintajärjestelmän ja silloin juuri tällaista mallia mitä edustaja hautala kaavaili koko sektorin myöskin valtiovallan ja ehkä vakuutusyhtiöiden yhteistoimin saamaa riskirahastoa joka sitten huonoina vuosina hyviäkin nimittäin totta kai vielä tulee voitaisiin käyttää byrokratian pitäisi vain olla kevyempi se tähän saakka on ollut puhemies lopuksi odotuksia asetetaan todella vuorineuvos karhisen työryhmälle

se varmasti pureutuu markkinoiden ytimeen monellakin tavalla tässä todettiin aikaisemmin että että jos tulisi viisisataa miljoonaa yrittäjätuloa lisää niin se olisi kaksikymmentäviisi senttiä päivässä suomalaista asukasta kohden muuten eun budjetti tällä hetkellä kaikkinensakin on vain yhdeksänkymmentä senttiä eu asukasta kohden eli eli puhutaan hyvin pienistä rahoista kun suhteutetaan oikein nyt meillä oli tällä vaalikaudella kilpailukykysopimus tavallaan haettiin yhteiskuntasopimusta kun suomalaiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan ruuasta enemmän ja kun markkinoillakin on oma vastuunsa eri toimijoilla oma vastuunsa niin ehkä me tarvitsemme jonkinlaisen ruokasopimuksen suomessa ehkä ehkä tästä karhisen sopimuksesta voisi syntyä laajempi yhteisymmärrys koko ruokasektorin markkinoiden välillä tällainen ruokasopimus voisi osaltaan luoda sen käänteen mikä välttämättä tässä arvoisa puhemies tarvitaan

arvoisa puhemies

on tärkeää että suomalainen viljelijä jaksaa työssään ja saa elannon perheelleen näin voimme jatkossakin suosia suomalaista lähiruokaa ostoksissamme maataloutemme on kohdannut monia kannattavuuskriisejä johtuen muun muassa vientiin vaikuttaneista venäjän pakotteista ja sään äärioloista toissa kesänä jatkuvat sateet viime kesänä kuivuus pienensivät satoja meidän on varauduttava ilmastonmuutoksen vaikutuksiin alkutuotannon kannattavuutta on parannettava ja tarvitsemme uudistuksia vihreät ovat julkaisseet syksyllä uuden maatalouspoliittisen ohjelman kohti kestävämpää ja reilumpaa maataloutta huoltovarmuus omavaraisuus kannattavuus viljelijän hyvinvointi ekologisuus luomu eläinten hyvinvointi energiaomavaraisuus innovatiivisuus ja ruokahävikin vähentäminen ovat ohjelman avainsanoja haluamme inhimillistää maatalouteen liittyvää byrokratiaa maatalouden kaavamaista valvontaa pitää muuttaa riskiperusteisuuden suuntaan ilmaston muuttuessa on yhä tärkeämpää panostaa luonnonvarakeskuksen tutkimustoimintaan myös innovaatioille ruokamarkkinoilla on tilausta kuluttajat haluavat yhä enemmän uusia kasvisproteiinipitoisia tuotteita nyhtökauran suosio on on osoittanut tämän myös työ puhtaiden vesien puolesta jatkuu haluamme tukea luomua yhä leveämpiä vesistöjen suojavyöhykkeitä ja ravinteita sitovia kosteikkoja tehokas konsti on maan ravinneanalyysiin perustuvan ravinnetaseen käyttö jolloin peltoa ei vuodesta toiseen ylilannoiteta myös kipsin levitys pelloille on osoittautunut lupaavaksi ravinnesieppariksi ja on kestävä vaihtoehto jossa ravinteet kiertävät luomun suosio kasvaa niin kuluttajien kuin tuottajienkin keskuudessa on todella valitettavaa kun ministeri totesi että uusien luomusopimusten osalta rahat on jo käytetty viljelijöillä on valtavasti kiinnostusta luomuun siirtymiseen eikä tämä saa tyssätä tuen tai neuvonnan puutteeseen ravinteiden järkevä kierrätys ja maatilojen oma lähienergiantuotanto ovat molemmat kannatettavia tavoitteita maatilakokoluokan biokaasulaitokset tarjoavat hyvän ratkaisun lanta ja olkijäte mädätetään tiiviiksi lannoitteeksi ja samalla saadaan biokaasua tämän uusiutuvan energian edistämiseksi tarvitaan valtiolta jokin räätälöity tukiratkaisu on tosi harmillista että on leikattu paljon juuri kun niiden kysyntä on on ollut kasvussa kun viljelijät kantavat ympäristövastuuta heille tulee suoda siihen mahdollisuus ympäristötukia lisäämällä saamme puhtaampaa itämerta ja kestävälle tuotannolle kasvua arvoisa puhemies nostan vielä hyviä asioita tästä valtion budjetista välitä viljelijästä hankkeen rahoitus on tosi tarpeellinen viljelijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi tehnyt tärkeitä lisäyksiä lasten ja nuorten neljä h toimintaan mikkelin luomuinstituutin rahoitukseen ja tukemiseen olisin kyllä toivonut lisämäärärahaa myös kalateiden rakentamiseen jotta kalatiestrategian hankkeita saadaan nopeutetuksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitämme tähän neljän miljoonan euron lisämäärärahaa lopuksi iloitsen oikeusministeriön tuoreesta selvityksestä jonka mukaan vaelluskaloja suojelevat kalatalousvelvoitteet voidaan asettaa myös vanhoille vesivoimaloille perustuslakimme ei tätä estä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii meiltä nopeita toimia eilen julkaistiin luontotyyppien uhanalaisuuden kartoitus jossa todetaan etelä suomen virtavedet äärimmäisen uhanalaisiksi samassa selvityksessä myös perinnebiotoopit on todettu yhdeksi uhanalaisimmista luontotyypeistämme perinnemaisemien hoitoon on suunnattava enemmän tukea esimerkiksi niityt kedot ahot ja metsälaitumet ovat perinnebiotooppeja perinnebiotooppialueella on aina arvokasta kasvillisuutta aikaisemmin esimerkiksi karjan laidunnuksen ansiosta avoimina ja valoisina pysyneet perinnebiotoopit kasvavat helposti umpeen ja metsittyvät ellei niitä hoideta hoitotapoja ovat laidunnuksen lisäksi raivaukset ja niitto näiden perinnemaisemien ylläpidon yhteydessä potentiaalia myös maaseutumatkailun kehittämiseen

puhemies on näin aktiiviviljelijänä mukava kuulla tästä keskustelusta se että koko sali tuntuu kantavan huolta maatalouden heikosta kannattavuudesta ja maatalouden säilymisestä täällä suomessa kuten täällä useassa puheenvuorossa on kuultu maatalouden taloudellinen tila on varsin heikko ollut jo pitempään kustannukset nousevat voimakkaasti kun taas tuotot laskevat vaikkakin näitä uusia tuotteita hyvin innokkaasti halutaan tuoda ainakin puheissa esille jos niistä ei saa riittävästi tuottoja kustannuksiin nähden niin maatilat hyvin harvoin näitä lähtevät kumminkaan tuottamaan rahaliikenne ohjaa kumminkin loppujen lopuksi myös maataloustuotantoa hyvin pitkälle täällä on kuultu useammassa puheenvuorossa myös maatalouden

meillä on ollut useampi sadevuosi jotka ovat aiheuttaneet märkyysongelmia tiloilla ja nyt viime kesä oli kuivuuden suhteen poikkeuksellinen vuosi nyt sitten on erilaisilla kriisipaketeilla koetettu varautua siihen että maatilat eivät taloudelliseen ahdinkoon sorru kovin voimakkaasti kriisipakettien ongelma on siinä että ne ovat aina hetkittäisiä kertaluontoisia eriä joilla ei voi sitä maatalouden kokonaiskannattavuutta korjata millään lailla vaan se perustaloudellinen toimivuus pitää tulla markkinoinnin kautta sitä ei sitä ei budjettirahoituksella voida pitemmän päälle hoitaa kuivuuspaketti on tässä budjetissa kirjattu sisään nopein tie saada valtion budjetista rahaa tiloille on energiaveron palautusjärjestelmä joka on hyvin epäoikeudenmukainen keino vaikkapa jos nyt ajatellaan märkyydestä kärsivää

kuivureissa käytettävän polttoöljyn kautta saatava energiaveron palautus kohdistuu juuri niille tiloille jotka ovat saaneet normaalin sadon ja käyttäneet hyvin paljon sitä kuivuria eikä niille tiloille jotka eivät saa satoa pois ollenkaan samoiten kuivana vuonna kuivuuden vuoksi tiloilla on hyvin vähän polttoöljyn käyttöä jolloin sitä kompensaatiota ei sitten tämän veronpalautuksen kautta tule tähän järjestelmään pitäisi löytää parempi vaihtoehto jolla pystytään tämmöiseen kriisiin reagoimaan jos niitä jatkossa tulee

näitä ongelmia päästään purkamaan ennen kuin ne ne eskaloituvat hyvin paljon pahemmiksi

arvoisa puhemies tässä maa ja metsätalouden

on tullut tärkeitä puheenvuoroja nimenomaan tuottajien jaksamisesta ja siitä miten tätä kannattavuutta voidaan lisätä on ollut kyllä todella tärkeä tämä pääministeri sipilän koolle kutsuman reijo karhisen työryhmän työ ja on ollut tärkeää etsiä niitä keinoja ja sitä kautta saada pysyvämpiä ratkaisuja näihin rakenteisiin jotka ovat todella todella kohdelleet ja kohtelevat edelleenkin tuottajia epäreilusti reilun kaupan säännöt pitää saada suomeenkin keinojen käyttöönottoa tässä sitten tietysti odotamme ja näitä esityksiä on jo tullaan kuulemaan sitten näistä julkisista ruokahankinnoista on ollut myös paljon keskustelua valtioneuvostohan teki periaatepäätöksen tuossa jo aikaisemmin tällä hallituskaudella

jotta kotimaista ruokaa käytettäisiin enemmän kouluissa ja kunnissa ja muilla julkisen sektorin tahoilla jotka jotka näitä hankintoja tekevät jotta he ostaisivat kotimaista ja jotta näitä kriteereitä mietittäisiin sitä kautta että että hankinnoissa pitää olla kotimaisen ruuantuotannon kriteerit mukana tämä on ollut oikein järkilinja mutta meillähän on edelleen haastetta siinä että nämä eivät etene sillä tavalla kuin pitäisi ja tässä on tietysti virkamiehillä ja meillä kuntien päättäjillä iso rooli siinä että nämä toteutuvat valtio ei voi suoraan päättää tavallaan näistä

hankintakriteereistä onneksi nyt tässäkin budjetissa on sitten osoitettu tähän tukeen ja tähän neuvontaan siitä miten julkisella puolella tätä päätöksentekoa näistä hankinnoista voidaan edistää tältä osin oli myös tärkeää että etenkin näihin retkeilyreitteihin nyt sitten tätä kunnostusrahaa tulee tosin tämä tulee pääosin tuolta ympäristöministeriön puolelta mutta myös maa ja metsätalousministeriön puolelta tulee pieni osuus kyllä nämä ovat olleet tietysti tärkeitä meille paikallisille ihmisille tuolla jotka lähellä ja keskellä luontoa asumme meidän omaan virkistykseemme ja liikkumiseemme ja sitten meidän matkailutoiminnan osalta luontomatkailu on kasvava ala ja näiden retkeilyreittien pitää olla sellaisessa kunnossa että siellä on turvallista liikkua

maatalouden kuin metsätalouden tutkimukseen enemmän rahoitusta etenkin tuolla pohjoisilla alueilla olevaan turvemailla olevaan maatalouteen ja vähän erikoisempi alue erilaista on se kasvatus metsänhoito ja kasvatus siellä ja erilaista on se ruuantuotanto turvealueella tarvitaan lisää tutkimusrahoitusta ja se tulee palauttaa näitten aikaisempien kataisen hallituksen aikana tehtyjen merkittävien leikkausten jälkeen

arvoisa puhemies kun puhutaan kahdesta tämän hetken suurimmasta globaalista uhasta ilmastonmuutoksesta ja monimuotoisuuden katoamisesta niin aivan kuten edustaja multala tässä aiemmin totesi ja aivan kuten eilen täällä puhuimme ympäristöministeriön pääluokan pääluokan kohdassa metsänomistajat ja maanviljelijät ovat näissä molemmissa todella tärkeässä roolissa onkin hyvä että meillä on on nyt alettu tehdä tutkimusta siitä miten peltomaan hiilensidontakykyä voidaan lisätä siinä me tiedämme jo nyt että viljelymenetelmien kehittäminen kuten kasvipeitteisyyden lisääminen pohjaveden nosto tai muokkauksen vähentäminen ovat sellaisia keinoja millä tätä voidaan edistää tiedämme myös että turvepeltojen päästöt ovat merkittävästi suurempia kuin kivennäismaan päästöt ja vaikka meillä turvepeltojen osuus on vain kymmenen prosenttia peltomaasta niin ne aiheuttavat maatalouden päästöistä päästöistä puolet siksi olisikin tärkeää että uusia turvepeltoja ei otettaisi käyttöön jos me mietimme mikä maataloudessa olisi tehokkain päästöjen vähentämiskeino niin se olisi poistaa käytöstä sellaisia turvepeltoja jotka eivät ole intensiivisessä viljelyssä luke onkin laskenut että jos me poistaisimme kaksikymmentäkolmetuhatta hehtaaria turvepeltoja ennallistaisimme ne niin voitaisiin saavuttaa kymmenen prosentin päästövähennys maatalouden päästöistä varmasti tämän verran peltoja voisi nimenomaan ehkä eteläisestä suomesta löytää tiedämme että pohjoisessa pellot turvepeltoja mutta mutta niin kuin tämä luken tutkijakin totesi niin niin varmasti täällä etelä suomessa olisi kyllä sen verran peltoja löydettävissä me tiedämme että ne ovat meidän vihreää kultaamme ja ne ovat meidän hyvinvointimme lähde niin taloudellisesti kuin henkisestikin metsien käytön tulee olla kestävää meillä on hyvä metsänhoitokulttuuri suomessa mutta kun metsiä käytetään on huolehdittava siitä että se käyttö on kestävää niin taloudellisesti ekologisesti kuin sosiaalisestikin hakkuumääriä ei voi arvioida vain sen perusteella mikä on metsän kasvu vaan on huomioitava myös ilmastovaikutukset virkistyskäytön mahdollisuudet ja monimuotoisuus tällöin kyllä nykytasoisia hakkuita ei ole varaa lisätä

nämä monet luontotyypit sijaitsevat erityisesti etelä suomessa ja ovat vaarassa hävitä on hyvä että metsoonkin on nyt laitettu hieman lisää rahaa mutta edelleen metson kokonaisrahoitus on huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin viime kaudella tällä hetkellä eteläisen suomen metsistä pysyvästi ja tiukasti suojeltuja on vain kolme prosenttia kun metso ohjelmallakin tavoitellaan sitä kymmentä prosenttia on selvää että että suojelu ei kuitenkaan ole se ratkaisu kun mietitään kokonaisuudessa metsien monimuotoisuutta meidän täytyy miettiä myös metsänhoitotoimenpiteitä millaisia ne ovat ja me tiedämme että erityisesti säästöpuiden määrää tulisi lisätä erityisesti lahopuita järeitä lahopuita pitäisi jättää metsään enemmän riistatiheikköjä tarvitaan riittäviä suojavyöhykkeitä ja totta kai niitä arvokkaita kohteita sieltä joita metsälakikin nyt jo suojelee myös luonnonhoidollinen kulotus on yksi semmoinen metsänhoitokeino joka on on aika lailla hävinnyt mutta joka monimuotoisuuden näkökulmasta on erittäin merkittävä aivan kuten peltomaidenkin kohdalla metsien kohdalla turvemaat ovat ilmastonäkökulmasta kriittisiä turvemaiden kunnostusojituksista tulisikin luopua samoin kuin turvemaiden avohakkuista metsien osalta hiilinielun kasvattaminen on helpointa ja nopeinta siten että pidennetään hakkuukiertoa tästä voisimme metsänomistajille maksaakin kun se lisäisi hiilinielua ja hiilivarastoa palaan tuossa myöhemmin

muutamiin budjetissa oleviin ilonaiheisiin kun tässä taitaa nyt aika käydä

arvoisa puhemies siinä missä maatalous ja elintarvikealalla menee valitettavan huonosti metsätaloudella menee erittäinkin hyvin metsätaloudella menee niin hyvin että vaalien lähestyessä on kummunnut ilmastoperusteisesti käytävä keskustelu siitä hyödynnetäänkö metsiämme jo liikaakin onko nykyinen hakkuumäärämme kestävä on kestävä metsiämme ei hakata liikaa ei edes nyt huippusuhdanteessa jossa hakkuut ovat lisääntyneet merkittävästi hyvin hoidetut metsämme ovat hiilinieluja ja tulevat tällaisina jatkumaan tulevaisuudessakin kuten muun muassa edustaja honkonen edellä jo vahvasti todisti tätä kehitystä tukee myös se että tässäkin talousarviossa on jälleen huolehdittu kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista eli kemera tukivaroista pääomittamalla kemeraa näillä kemera tuilla edesautetaan niiden metsänhoitotöiden suorittamista myös niiden valitettavien hoitorästien tekemistä joista metsänomistajalle kertyy kustannuksiin verrattuna myyntituloja vähän tai ei ollenkaan

varhaisvaiheen metsänhoitoimet toimet joilla turvataan metsien maksimaalinen kasvukunto ja samalla maksimaalinen arvonlisä ja hiilen sidonta metsien kasvu ja hyödyntäminen koko metsäsektorin menestys on meille myös mitä suurimmassa määrin kansantaloudellinen kysymys yrittäjyyden työn ja toimeentulon lähde joka kerryttää myös miljardien suorat ja välilliset verotulot hyvinvointiyhteiskuntamme pyörittämiseen tämä on todella hyvä meidän kaikkien pitää mielessä milloin minkäkinlaisia metsänkäytön rajoituksia arvoisa puhemies kansallisomaisuutemme monimuotoisuutta pitää toki myös vaalia on erittäin hyvä että tässä talousarviossa on turvattu myös vapaaehtoisuuteen vapaaehtoisuuteen perustuvan määräaikaisuuteen ja kohtuullisiin korvauksiin nojaavan metso ohjelman rahoitus metso metsiensuojeluohjelma on menestystarina josta soisi otettavan mallia jos jotain uusia suojelujärjestelmiä tähän maahan jossain vaiheessa vielä tullaan

arvoisa puhemies

virkistymisen paikka myös ilmastonmuutoksen torjunnassa metsillä on merkittävä rooli samaan aikaan kun tiedeyhteisö korostaa sekä hiilivarastojen että hiilinielujen kasvattamisen tärkeyttä metsähallituksen tulostavoitetta eli käytännössä painetta hakkuiden lisäämiseen kuitenkin nostetaan tässä on ristiriita siitä ei pääse mihinkään kun lisäksi eilen julkistetun uhanalaisuusarvion mukaan metsäluontotyypeistä peräti seitsemänkymmentäkuusi prosenttia ja suoluontotyypeistämme lähes kuusikymmentä prosenttia on uhanalaisia tulee metsätalouden toimenpiteiden ei vain teknistaloudellista kestävyyttä vaan myös ekologista kestävyyttä tarkastella uudelleen arvoisa puhemies aiemmin tänään tässä salissa sivuttiin ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviä metsätuhoja kuten hyönteistuhoja tässäkin on eräs syy tarkastella metsänhoitomenetelmiämme uudelleen monilajisen ja ikärakenteeltaan vaihtelevan metsän on todettu olevan vähemmän altis hyönteistuhoille kuin yksilajisen ja ikärakenteeltaan monotonisen talousmetsän jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ei pidä suinpäin teilata niitä kannattaisi tutkia ja soveltaa lisää ja laajentaa niiden alaa valtion metsissä luontotyyppien uhanalaisuuden selvästi tärkeimmiksi syiksi tuossa eilen julkistetussa laajassa arviossa arvioitiin metsätaloustoimenpiteet muita selviä uhkia luontotyypeille ovat arvion mukaan ojitus pellonraivaus rakentaminen ja vesien rehevöityminen olisi aika ajattelematonta ja ehkä hieman ylimielistä väittää että suomen luonnossa ja erityisesti metsissämme kaikki on hyvin on hyvä muistaa että metsät ovat suomessa uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö ja metsätalous monista kansantaloudellisista hyödyistä huolimatta valitettavasti on suurin uhanalaisuuden aiheuttaja suomen luonnossa tästä syystä nyt tarvittaisiin enemmän panostusta luonnon monimuotoisuuteen muun muassa metso suojeluohjelmaa kattavasti rahoittamalla metso ohjelman rahoitusta ei ole edelleenkään palautettu hallituskauden alun merkittävien leikkausten jälkeen maa ja metsätalousministeriönkään puolella ennalleen miljoona euroa puuttuu yhä myös valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään että puun käytön lisääntyessä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen on entistä tärkeämpää metso ohjelmalle maa ja metsätalousministeriön puolella asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhdeksän miljoonan euron vuositason rahoitusta alkaen vuodesta kaksituhattakaksikymmentä tätä vajetta olisi tarpeen ollut paikata reilummin jo nyt arvoisa puhemies metsätalouden kemera rahoitus meidän tulisi puolestaan uudistaa kokonaan alkajaisiksi soiden ja turvemaiden ojitustuen maksaminen kannattaisi lopettaa suomen metsäpinta alasta neljäsosa on ojitettu luonnonvarakeskuksen ja suomen ympäristökeskuksen tuoreessa yhteistutkimuksessa todetaan että metsäojitus huuhtoo ravinteita vesistöihin paljon luultua enemmän ojitettu suo tai turvemaa tuppaa myös muuttumaan hiilivarastosta hiilen lähteiksi lopuksi arvoisa puhemies kun metsähallitus arvioi ylläpitämiensä retkeily ja virkistysalueiden rakenteiden korjausvelan olevan maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla yhteensä kuusi pilkku seitsemän miljoonaa euroa jonka purkamiseen tarvitaan rahoitusta vuosittain nolla pilkku yhdeksän miljoonaa euroa on nyt esitetty nolla pilkku neljän miljoonan euron lisämääräraha oikeansuuntainen mutta riittämätön

arvoisa puhemies keskityn puheenvuorossani hevostalouteen marraskuu toi erinomaisia uutisia hevosihmisille hevosenlannan käyttö mahdollistettiin viimein energiantuotannossa vaikuttamistyömme tuotti tulosta tätä ennen lannanpoltto oli suomessa käytännössä tavalliselle hevosalan yrittäjälle tallinpitäjälle mahdotonta se vaati aivan kohtuuttomia investointeja tämä johti niin tallien kuin ympäristönkin kannalta järjettömiin tilanteisiin joissa lantaa saatettiin kuskata kumipyörillä kaatopaikalle samaan aikaan kun rakennuksia lämmitettiin öljyllä lannanpolton mahdollistaminen on hieno järkivihreä uudistus kerrassaan työvoitto valtion vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetissa hevosalan huomiointi on selkeä ilonaihe meidän päättäjien kannattaakin antaa hevosalalle mahdollisimman hyvät edellytykset kehittyä elinkeinona ja antaa harrastajille mahdollisuus harrastamiseen kohtuullisilla etäisyyksillä ja kustannuksilla

työpaikkojen ja verotulojen näkökulmasta puhumattakaan lasten ja nuorten aikuisten sekä erityisryhmien tärkeistä liikunta terveys ja harrastushyödyistä hevosharrastus on mitä parhainta nuorisotyötä hevonen on reilu kaveri joka ei kiusaa ei syrji meitä hevosihmisiä on suomessa paljon esimerkiksi ratsastusta harrastaa sataseitsemänkymmentätuhatta suomalaista ja raviradoilta vuosittain elämyksiä hakee noin

katsojaa kasvava monipuolinen hevosala työllistää suoraan noin suomalaista ja välillisesti vieläkin enemmän raviurheilu on jääkiekon jälkeen toiseksi seuratuin urheilulaji eduskunta lisäsi budjetin käsittelyn viime metreillä hevostietokeskukselle hevosalan kehittämistyöhön se oli vielä hyvä lisäys budjettiin lisäksi hevosala kehittyy tuoreiden koulutuspäätösten kautta uusi ammattikorkeakoulutasoinen koulutuslinja hevosalan tradenomi hevosalan tradenomi nostaa alan koulutustasoa ja yhdistää liiketaloutta hevososaamiseen kyse on siitä että alan yrittäjyydelle luodaan yhä parempia edellytyksiä kaikkiaan paljon hyviä päätöksiä hevosten ystäville meidän kannattaa jatkaa aktiivisesti aktiivisesti työtä hevosalan ja esimerkiksi yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien puolesta

arvoisa puhemies en nyt syvemmin metsäasioita koska ne näyttävät olevan aika hyvin hoskoselle että huomenna pääsemme äänestämään lausumasta yhdeksäntoista jossa tämä tuhkan käyttö lannoitteena on esillä erinomainen lausuma edustaja vähämäeltä satovahinkokorvausjärjestelmän osalta meillä on myös lausuma numero kaksitoista arvoisa puhemies lyhyt katsaus tähän missä maatalouden osalta nyt ollaan ja miksi suomi liittyi euroopan unioniin vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi alusta ja sitä ennen kävi ahon hallitus neuvottelut jäsenyydestä ja tehtiin sopimus jolla päätösvalta maatalouden osalta siirtyi euroopan unionille lähes täydellisesti saimme kuuluisan artiklan sataneljäkymmentäyksi joka oli alusta lähtien hataralla pohjalla ja on tänä päivänä käytännössä kuollut kirjain jotta päätös liittymisestä saatiin aikaiseksi hallitus teki kansallisen tukipaketin se oli ratkaiseva siinä että kansanäänestyksessä

eräissä puolueissa saatiin myönteinen päätös jäsenyydelle hallitus vaihtui jo keväällä ja lipposen hallitus heti kaatoi tämän kansallisen tukipaketin ja maatalouden vaikeudet alkoivat viljelijät siis näin pettyivät en sano että petettiin mutta pettyivät kuitenkin sitten vuonna kaksituhattaneljä unioniin tuli kymmenen uutta jäsenmaata muun muassa baltian maat puola ja unkari jotka ovat viljelyolosuhteiltaan erinomaisen hyviä maatalousmaita niiden tilanne vain oli muutoin erittäin huono koska kommunismin jäljiltä siellä oli laiminlyöty kaikki kehittäminen nuo maat saivat kymmenen vuoden siirtymäajan tai joutuivat kymmenen vuoden siirtymäajan kaksituhattaneljätoista lähtien ne saivat täydet täydet eu tuet maataloudelleen ja tuo kaksituhattaneljätoista on monessa mielessä suomenkin maatalouden osalta se kriittinen vuosi josta alasajo lähti oikein vauhdilla mutta jo melko tasan kymmenen vuotta sitten neuvoteltiin cap uudistusta ja rahoituskehyksiä suomi joutui alistumaan siihen että maataloudesta leikattiin tukirahoja voimakkaasti ja siirrettiin maaseudun kehittämiseen no kaikki ymmärrämme ettei maaseudun kehittäminen sellaisenaan ole viljelijöille olevaa tuloa vaan se on kaikenlaista harrastustoiminnan tyyppistä tai muuta maaseudun kehittämistoimintaa ja se oli raskas isku maataloudelle silloin vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana vuonna kaksituhattaneljätoista tuli voimaan maitokiintiöpäätös eli eli luovuttiin maitokiintiöistä se jo iski rajusti maitotiloihin samana vuonna kaksituhattaneljätoista tulivat venäjä pakotteet jotka myös iskivät erittäin voimakkaasti myös maitotalouteen mutta myös muuhun tässä tilanteessa sitten ollaan nyt mutta ei ihan vielä riitä vuosi kaksituhattaseitsemäntoista oli äärettömän märkä vuosi satovahingot olivat suuret ja kaksituhattakahdeksantoista kuivuus iski viljelijöihin ankarasti meillä ei ole satovahinkokorvausjärjestelmää joten viljelijät ovat joutuneet sitten joidenkin tilapäisjärjestelyjen varassa saamaan joitakin korvauksia jotka ovat minimaalisia ja hyvin epävarmoja ja kohdistuvat hyvin huonosti niille jotka ovat eniten kärsineet eli järjestelmä on on todella huono nyt on edessä brexit ensi vuonna koko ajan kustannukset maataloudessa nousevat tulot vähenevät nyt myös käydään rahoituskehysneuvotteluja seuraavalle kaudelle ja komission ehdotus on kylmää kyytiä suomalaiselle maataloudelle tilanne on erittäin surullinen suomalainen viljelijä joutuu nyt kärsimään tästä tilanteesta nyt on hankittava pysyvä järjestelmä jolla suomen maatalous elintarvikeketjun työpaikat ja ruoka ja meidän turvallisuutemme taataan olen esittänyt että palattaisiin jolloin olisi maataloudelle tulolaki jolla turvattaisiin viljelijöille toimeentulo ja kohtuullinen elämä

arvoisa herra puhemies muutama sana metsästyksestä viljelystä ja metsähallituksen korjausvelasta tässä ensi vuoden budjetissa on paljon erinomaisia asioita tällä hallinnonalalla muun muassa ihan sellainen yksityiskohta että nuorten metsästysharrastusta edistetään alentamalla riistanhoitomaksua alle kahdeksantoista vuotiaiden osalta kolmestakymmenestäyhdeksästä eurosta kahteenkymmeneen euroon tämä on tärkeää sillä lisää nuoria täytyy saada metsästyksen ja metsänhoidon pariin tämä tämänhetkinen mittakaava ei ei todellakaan riitä metsästys ja metsänhoito yleensä on tärkeää senkin takia että että tällä tavalla hoidetaan vieraslajien poistoa pienpetojen poistoa ja oikeanlaista riistakannan toimintaa ja hoitoa ja sillä tavalla myös sitten luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia yleensä tälle täytyy taata hyvä tulevaisuus ja nuorissahan se tulevaisuus on joten nuoria on saatava lisää metsästyksen pariin toiseksi haluaisin nostaa täältä esiin metsähallituksen retkeily ja virkistysalueiden luontokohteiden korjausvelan purkamisen toki täälläkin on jo mainittu useampaan otteeseen että että nämä panostukset eivät siihen vielä vielä riitä mutta kuitenkin tässä on lisää rahaa ja se on erittäin tärkeää että reitit ovat kunnossa jotta nämä luontokohteet pysyvät pysyvät sitten myös kunnossa matkailijat tulee ohjata oikeille reiteille voi ihan missä tahansa kulkea lopuksi vielä asiaa viljelijöiden haastavasta tilanteesta varmasti paljon on tehty mutta vielä enemmän voidaan tehdä ja yksi näistä hyvistä liikkeistä on ministeri lepän ajamana elintarvikemarkkinalain hyväksyminen ja edellyttämän valtuutetun resurssien tuonti myös tänne tänne budjettiin tavoite on todellakin kohtuuttomien ehtojen ja hyvän liiketavan vastaisten tai muuten toisen osapuolen kannalta sopimattomien menettelyjen käytön esto kaupassa ja kyllä se niin on että vaikka täällä meillä on välitä viljelijästä projekti jolle on saatu kolmen miljoonan euron jatkorahoitus niin kyllä parasta välittämistä viljelijästä on se että viljelijät saisivat oikean tuoton heidän tekemästään arvokkaasta työstä

arvoisa herra puhemies täytyy jatkaa tuosta mihinkä edustaja kosonen lopetti paras viesti kuluttajalle tänä päivänä on nimenomaan välitä viljelijästä osta kotimaista alkuperää olevaa elintarviketta se on paras koska markkinoilta meidän pitää kate saada jotta me voimme turvata kotimaisen ruoantuotannon muutama sana siitä että elämme aika kovaa haasteellista aikaa eun maatalouspolitiikan uudistus on tulossa rahoituskehyksistä neuvotellaan ja suomen ensi vuoden loppupuolella tullaan niistä tekemään lopullisia päätöksiä mitä argumentteja meidän pitää pitää muistissa ja mielessä yksi sellainen joka meidän pitää koko suomen kotieläintuotannon elintarviketuotannon kannalta hyvin tärkeänä pitää mielessä meidän pitää puolustaa loppuun asti tuotantoon sidottua tukea me saimme tämän tämän kuluvan ohjelmakauden neuvotteluissa saksalta mahtavan tuen lähteä myös siihen että me saimme korotettua sitä tuotantoon sidottua tukea merkittävästi korkeammaksi se on ollut osaltaan myöskin turva siihen että me olemme ab alueella pystyneet kotieläintuotantoa jatkamaan tämän ohjelmakauden nyt pitää pitää mielessä että se myöskin turvataan jatkossa tässä edustaja kankaanniemi toi esille myös sen mikä oli tämä vakavien vaikeuksien sataneljäkymmentäyksi tuki minä kertaan vain teille hyvät kollegat muistin virkistämiseksi sen että me elämme sen tuen viimeisiä häntävuosia tänä vuonna vielä sitä rahaa maksettiin ab alueille ensi vuonna sitä maksetaan kaksikymmentä prosenttia vähemmän kuin tänä vuonna elikkä noin yhdeksän miljoonaa euroa ensi vuoden aikana vuodelle kaksikymmentä jälleen lasketaan ja viimeinen summa on kuusi ja puoli miljoonaa

vuonna kaksikymmentäyksi sitä ei ole enää euroakaan ja tämä on tärkeä huomata että tällä me olemme pitäneet sika ja siipikarjasektorin vielä hengissä täällä etelässä ja tämä on hirveän tärkeä puolustettava asia myös sitten tulevan ohjelmakauden neuvotteluissa ensi vuoden vuoden aikana

me näemme tässä jos tuotantoon sidottua tukea ei saada verran prosentuaalisesti maksaa ensi ohjelmakaudella se väistämättä tuo riskiä siihen että etelästä kotieläintuotannon tilat vähenevät ja siirtyvät c alueelle ja tähän kysymykseen liittyen minä vähän edustaja mikkosta nyt kyllä haastan mitä te tarkoititte sillä että etelän turvepeltoja pitäisi metsittää ensisijaisesti kuitenkin lähtökohta on se että ei se kaikki tuotanto täältä pyörillä kulje vaan kyllä meidän pitää katsoa se että jos me lähdemme metsitystä tukemaan niin tuetaan tilakohtaisesti niitä heikkoja lohkoja mitkä ovat hankalia nykyajan koneilla tuottaa ja toimia tehdä arvoisa

arvoisa herra puhemies ajattelin puuttua tähän metsäkeskusteluun kun muun muassa

seitsemänkymmentä luvun alun yhdestä pilkku viidestä miljardista kuutiosta aina kahteen pilkku viiteen miljardiin kuutioon niin emme saisi sitä kasvua käyttää hyväksemme mielestäni tämä on kestämätön ajatus totta kai sitä mukaa kun saamme metsien kasvua lisääntymään meidän pitää sitä voida entistä enemmän hyödyntää totta kai se täytyy tehdä kestävästi ja luonto huomioiden mutta sitä täytyy voida hyödyntää aivan samoin kuin maatalouden puolella meidän kannattaa meidän luonnonvarojamme entistä enemmän hyödyntää ensinnäkin metsien kasvu viimeisen inventoinnin mukaan on jälleen lisääntynyt se on sataseitsemän miljoonaa kuutiota ja kestävä hakkuumahdollisuus on kahdeksankymmentäneljä miljoonaa kuutiota ja se vielä lisääntyy seuraavalle kaudelle yli yhdeksäänkymmeneen miljoonaan kuutioon joten ihan tutkimustuloksillakin on voitu osoittaa että voidaan saada lisää näin ollen kun meidän tulee panostaa vielä siihen että se kasvu tästä eteenpäinkin lisääntyy voimme sitä sitä kasvua sitten entistä enemmän hyödyntää se tarkoittaa sitä että meidän tulee käyttää hyvää jalostettua aineistoa kun uudistamme metsiä siinä mielessä muuten hiilensidonta on parempaa kuin eri ikäisrakenteisessa kasvatuksessa koska parempi kasvuaines takaa paremman hiilensidonnan sitten kun kasvu on suurempaa meidän tulee hyödyntää lannoitusta josta edustaja kankaanniemi nosti tuhkalannoituksen tämä hallitus onkin tehnyt tekoja niin että lannoituksen käyttö silläkin puolella on helpompaa valiokunta kävi esimerkiksi ecolanin tehtaalla jossa pitkälle vietyä teollisuutta tällä sektorilla on meidän tulee myös huomioida se että metsän kasvu kiihtyy kun kun vesitaloudesta pidetään huoli täällä tulivat keskusteluun uhanalaisuus ja erilaiset luontotyypit haluan muistuttaa että uhanalaisista lajeista neljäsataakaksikymmentäyksi on perinnemaisemissa ja esimerkiksi vanhoissa kangasmetsissä sataneljäkymmentäneljä viiva satakuusikymmentäkuusi mitä tämä tarkoittaa se tarkoittaa sitä että kun perinnemaisemia on muutama hehtaaria suomessa ja ja metsää meillä on yli kaksikymmentä miljoonaa hehtaaria niin jos haluamme niitä uhanalaisia lajeja suojella niin koko tämän porukan pitäisi tehdä kaikkensa että kotieläintalous hajautettu kotieläintalous kannattaa koko suomessa niin että saamme näitä perinnemaisemia säilymään

hoidetaan ei kyllä se on karja joka niitä niitä hoitaa karjaan kytkeytyy myöskin erittäin paljon erilaisia uhanalaisia lintu ja hyönteislajeja

mitä vielä tulee tuohon metsien käyttöön niin tässä salissa kaikki vannovat puurakentamisen nimeen ymmärrämme sen että että paras paikka varastoida puuta on on katon alla ei taivasalla ja ja puurakentaminen on hyvästä mutta meidän täytyy ymmärtää että emme saa sitä tukkipuuta aikaiseksi ellemme hoida metsiä meillä on lähes hehtaaria ensiharvennusrästejä odottamassa eli nämä ilmastoharvennukset tulee tehdä ajoissa samoin kuin taimikonhoito että saamme sitä kasvua myöskin siltä puolelta tulemaan ja en tiedä hakkuumenetelmää jossa pelkkä tukki voitaisiin ottaa pois ja jättää se muu osio kasvamaan

nautaa jotka tuottavat kaksisataatuhatta kiloa fosforia uudenmaan väkiluku on yksi pilkku kuusi miljoonaa ja siellä tuotetaan yksi pilkku yhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa kiloa fosforia mittasuhteet kaksisataatuhatta ja yksi pilkku yhdeksänkymmentäkahdeksan

arvoisa puhemies pyrin nimenomaan asettamaan sanani niin etten missään nimessä halunnut syyllistää maataloutta vaan päinvastoin totesin että ne ratkaisutkin sieltä löytyvät ja ja pidän inhottavana sitä että sanojani siinä vääristeltiin aika pahasti on kuitenkin valitettavasti niin että nämä nämä vanhat vanhat

ravinnevalumat jotka nyt viime vuosinakin ovat edelleen jatkuneet kun ei olla ravinnepäästöjä pystytty vähentämään eivät ole ihan näiden vuosien aikaansaannosta vaan aikaisemman liikalannoituksen syytä tai ansiota miten päin sen sanookin mutta nythän on pyritty nimenomaan siihen sehän on tietysti uskoisin myös viljelijöiden tahto että ravinteita jotka ovat aika arvokkaita ei pelloille levitetä enempää kuin kasvit tarvitsevat ja uskoisin olen ainakin näin kuullut myös monen viljelijän sanovan että se on aivan aivan oikein ajatella että pyrkisimme siihen että levitämme pelloille vain sen verran ravinteita

kuin on järkevää se on kaikkien etu

itämeren tilan parantamisessa pitää muistaa että mitkään toimenpiteet eivät vaikuta heti merenpohjaan on jo vuosien saatossa kertynyt äärimmäisen paljon sitä massaa joka sieltä sitten välillä myös suolapulssien myötä pelmahtaa pintaan ja aiheuttaa niin kuin viime kesänä nähtiin nyt sitten varsinkin lämpiminä kesinä aivan äärettömän huonon tilanteen olisi kuitenkin mielestäni mielestäni hölmöä että me emme pyrkisi kaikin tavoin suojelemaan meidän itämertamme ja toki olen samaa mieltä siitä että pitää käyttää muitakin kuin maatalouden keinoja mutta maatalous on kuitenkin erittäin merkittävässä roolissa siinä millä tavalla pystymme tulevaisuudessa meidän muidenkin vesistöjen vesistöjen mutta erityisesti nyt meidän herkän itämeremme tilaa parantamaan olen puhunut aikaisemmin tässä salissa myös siitä että kyllä esimerkiksi helsingin seudulla ja myös turun seudulla joka on vielä ehkä haasteellisempi kun siellä saaristo on sokkeloista ja vesi ei siinä määrin pääse vaihtumaan se on totta kai ikävä ja erittäin ratkaistavissa oleva asia meillä on edelleen näitä ylivuotopaikkoja aika paljon ihan täällä pääkaupunkiseudulla ja kantakaupungin edessä se vaatisi satojen miljoonien eurojen investointeja jotta saataisiin nämä viemäriverkot toisistaan eriytettyä ja täten ei jätevesiä käytännössä mereen päätyisi myöskään silloin kun kun tulee esimerkiksi pahoja sade ja tulvakausia on siis paljon mitä voidaan tehdä tehdä mutta uskon että tässä maatalouspuolella me olemme jo päässeet nyt tämän hallituskauden aikana hyviin nopeisiin toimenpiteisiin ja meidän tulee vielä pohtia pidemmän aikavälin toimenpiteitä

suomen maa alasta kolme neljäsosaa on metsää ja näillä metsillä yli kuusisataatuhatta omistajaa eli suomalainen metsänomistaja on merkittävässä roolissa merkittävä päättäjä kantaen vastuun hiilinieluista mutta myöskin vastuuta siitä että metsäteollisuuden raaka aine on hyvää metsänomistaja on siis paljon vartijana verrattuna moneen muuhun suomalaiseen tuottaa arvokkaita ekosysteemipalveluja meille metsän uudistamisesta ja puuston kasvukunnosta kannattaa pitää huolta kuten täällä on jo monta kertaa todettu valitettavasti näyttää siltä että osa talousmetsistä on unohdettu oman onnensa nojaan ja tästä valiokunnan mietintöpaperista löytyy siitä kaksi huolestuttavaa tietoakin kemera tukea jää käyttämättä tänä vuonna kahdeksan euroa sehän tarkoittaa sitä että yksityistaloudellisesti kannattamattomat metsänhoitotyöt jäävät tekemättä vaikka siihen olisi tuki tarjolla toinen huolestuttava asia on että taimikoiden varhaishoito on pudonnut puoleen vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista ja sehän vaikuttaa pitkällä tähtäimellä juuri äsken mainitsemiini asioihin kuolinpesät omistavat noin kymmenen prosenttia yksityismetsistä ja tutkitusti ovat hyvin passiivisia metsänhoidossa tähän pitäisi kiireesti löytää ratkaisu jolla vauhditettaisiin juuri näitten kuolinpesien metsänhoitotöitä jotta turvattaisiin jatkossakin kasvava hiilinielu ja laadukasta puuta teollisuudelle mutta mitä pitäisi tehdä pitäisikö kuolinpesien yksimielisyysvaatimuksista asioiden hoidossa luopua vai pitäisikö hakea porkkanaa verotuksellisista eduista saattaisi olla että se porkkana olisi tässä vaiheessa

arvoisa puhemies pidän hyvänä että luonnonvarakeskus on onnistunut uudistumaan siten että se on edelleen biotalouden johtava kansainvälisesti tunnustettu tutkimusorganisaatio tämä on edellyttänyt tulorahoituksen kasvattamista kolmestakymmenestäyhdestä prosentista kolmeenkymmeneenyhdeksään kokonaismenoista vuosille kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista näen luken yllä kuitenkin tummia pilviä mikäli ulkopuolisen rahoituksen kasvu ei toteudu tavoitteen mukaisesti ja tulevien vuosien talousarviorahoitukseen kohdistuvat leikkaukset toteutuvat niin nykyistä toimintakykyä ei pystytä turvaamaan suomen hallitus on sitoutunut toteuttamaan kansallista luomuohjelmaa ohjelman tavoitteena on nostaa luomun osuus kahteenkymmeneen prosenttiin koko maan peltoalasta tällä hetkellä se on noin kolmetoista prosenttia mielestäni hallituksen tulee tukea luomualaa tavoitteen saavuttamiseksi pohjois karjala on luonnonmukaisessa viljelyssä edelläkävijä meillä luomun osuus peltoalasta lähentelee jo kolmeakymmentä prosenttia ja halukkuutta lisätä peltoa luomulle olisi eikä syyttä ihmettelen päätöstä jonka mukaan uutta luomutukea ei olisi enää ensi vuonna mahdollista saada luomualan lisäämiseksi luomulla on mahdollisuus parantaa maatalouden kannattavuutta sekä torjua sitä kuuluisaa ilmastonmuutosta ja lajikatoa viime vuonna luomutuotteiden myynti kasvoi suomessa peräti kolmetoista prosenttia minkä muun maatalouden tuotteen myyntikasvu vuodessa on parempi lisäksi luonnonmukaisesti tuotetulla ruualla on hyvä menekki myös viennissä viennissä valitettavasti tällä hetkellä vientiin ei riitä luomutuotteita riittävästi tulevan ohjelmakauden rahoituskehyksen valmistelussa on luomutuen rahoitus turvattava kasvava luomutuotteiden kysyntä lisää viljelijöiden kiinnostusta lisätä luomutuotantoa rahoituskehyksen on mahdollistettava luomutuotannon lisääminen eun luomuasetuksen soveltamisessa suomeen on huomioitava pohjoinen sijaintimme sekä vältettävä byrokratian ja kustannusten lisäämistä pidän myös itsestäänselvyytenä että hallitus lisää luonnonvarakeskuksen luomututkimuksen rahoitusta tällä tavoin saamme luomusta lisätietoa niin alkutuottajille kuin kuluttajillekin koska suomen tavoite on lisätä luomuviljelyn pinta alaa kahteenkymmeneen prosenttiin myös luomun tutkimusrahoituksen tulisi olla lähempänä kahtakymmentä prosenttia kaikesta alan tutkimusrahoituksesta tällä hetkellä se on kaukana siitä

arvoisa herra puhemies maatalouden pitkän aikavälin kustannusrakenteen hillitsemiseksi tilusjärjestely on varsin keskeinen ja on hyvä että tässä budjetissa on tähän tilusjärjestelyyn varattu yhden miljoonan

tilusjärjestelytoimenpiteisiin kaivataan kuitenkin jatkuvuutta tämä on nyt viimeisien vuosien aikana ollut varsin poukkoileva järjestelmä väliin rahaa on on ollut riittävästi ja väliin se on loppunut kesken se on sitten aiheuttanut tuolla kentällä toimintaan katkoksia ja järjestelmä ei ole ollut kovin eteenpäin vievä toivon mukaan tämä yhden miljoonan lisäpanostus nyt aiheuttaa sen että tätä järjestelmää voidaan kehittää rauhassa eteenpäin hyvänä asiana ovat myös makeran kautta tehtävät valtiontakaukset näille investoiville maatiloille aika usein maatiloilla pääomat on sidottu niin tiukasti

pankkirahoitukseen ja tämän valtiontakauksen kautta on sitten mahdollista saada lisää vakuuksia jotta näillä isoilla tiloilla pystytään investointeja toteuttamaan ongelmaksi näkyy kentällä entistä enempi muodostuvan pankkien haluttomuus varsin isojen tuotantoeläinhankkeitten rahoittajiksi useita viestejä tulee kentältä että pankkien rahoitus kaatuu sitten viime metreillä eli ne eivät lähdekään vaikka kuinka olisi kannattava hanke kyseessä eli rahoittajakaan ei enää usko maatalouden kannattavuuteen pitkällä aikajänteellä hyvänä asiana budjetissa on maatalouden neuvontapalveluiden saama lisärahoitus toki tässäkin pitää markkinoiden muutokset ottaa huomioon tällä hetkellä markkinoille on useita maatalouden neuvontapalvelujen tarjoajia niin että tämä ei nyt sitten enää vääristä kilpailua vaan otetaan huomioon nämä uudetkin toimijat koska ne ovat ketteriä ja hyvin nopeasti reagoivat markkinan kysyntään ja tiloilla oleviin erilaisiin tilanteisiin kylätoiminnan

varsinkin vapaaehtoistyön osalta tämä on kylätoiminnan kannalta erittäin tärkeä raha jolla kannustetaan kyliä tämmöiseen vapaaehtoistyöhön valtionapua neljä h toimintaankaan ei missään vaiheessa voi unohtaa neljä h toiminta on erittäin tärkeä lasten ja nuorten yritystoimintaan ohjaamisen kanava ja omankin yritystoiminnan osalta ensimmäiset askelmerkit on neljä h toiminnan piiristä kerätty

arvoisa puhemies tulin tänne pönttöön koska tässä oli myös

tai ihmettelyä ja näin ehdin vastata kaikkiin tämän puheenvuoron aikana ensin haluan jatkaa siitä mitä sekä pohjista että varsinkin sitten valiokunnan lisäysesityksen myötä sinne nostettuja ilonaiheita löytyi ilman muuta ne lisämäärärahat mitä oli laitettu vesistöjen kunnostushankkeisiin ja esimerkiksi hoitokalastukseen olivat olivat erittäin tervetulleita ja erityisesti iloitsen pohjois karjalaan suuntautuneeseen kalastuksen valvontatoimenpiteiden tehostamiseen se oli se oli hieno juttu sillä valitettavasti meidän maakunnassamme on viime aikoina tullut esille useampiakin salakalastustapauksia jotka ovat kohdistuneet vielä kaiken lisäksi uhanalaiseen saimaan järviloheen jonka säilymiseksi me toisaalta teemme siellä kovasti työtä tämä työ uhkaa valua hukkaan kun kun siellä on salakalastusta ja on erittäin tärkeää että että tähän saatiin nyt lisää resursseja että valvontaa voidaan tehostaa kiitos kiitos paljon siitä olen ymmärtänyt että edustaja kulmalalla on ollut tässä myös iso rooli ja haluan siitä kyllä kyllä kiittää hienoa ovat myös nämä järjestötoimintaan kohdistetut lisäresurssit niin neljä h toiminnalle kyläyhdistyksille kuin myös niille yhdistyksille jotka haluavat lisätä luonnontuotteiden arvoketjua se on tärkeää tärkeää työtä ja totta kai metsähallitukseen kohdistuneet lisämäärärahat liittyen retkeily ja virkistysalueiden reittien korjaukseen ja kunnossapitoon eilen täällä myös ympäristöministeriön pääluokassa saatiin iloita siitä että vastaavasti kansallispuistoihin tähän samaan infran kunnossapitoon oli lisätty rahaa se on todella tarpeen mutta valitettavasti niin kuin niin kuin tässä on tullut esiin nämäkään eivät vielä riitä mutta mutta toki suunta on oikea me vihreät olisimme halunneet luomupuolelle vielä lisää rahaa luomun neuvontaan me tiedämme että kysyntä on kovaa kuluttajien puolesta ja myös monet viljelijät haluaisivat siirtyä luomuun entistä enemmän olisi tärkeää että että neuvontaa olisi riittävästi myös vesi ja kalataloushankkeisiin olisimme halunneet lisää rahaa jotta kalatiestrategiaa päästään toteuttamaan ja näin vaelluskalakantojen säilyminen niin ikään lisää vieraslajien torjuntaan se on on kasvava uhka ja ilmastonmuutoksen myötä yhä eteläisemmät lajit leviävät myös tänne meille siellä on myös monia tuholaisia ja ja olisi tärkeää että pystyisimme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ne huomaamaan ja siihen puuttumaan ja toki näitä metsiensuojelurahoja joista jo aiemmin olisi tarvittu vielä lisää viljelijöiden jaksamisesta on täällä puhuttu paljon se on erittäin tärkeää nyt kun on on ollut kaksi peräkkäistä satokautta joiden olosuhteet ovat olleet sellaiset että että satovahingot ovat olleet suuret niin on ihan selvää että meidän täytyy miettiä ja kehittää kestävä korvausjärjestelmä ei voi olla niin että me vuodesta toiseen joudumme täällä

sorvaamaan tukipaketteja jotka sinänsä ovat tarpeen vaan meillä täytyy olla sellainen kestävä järjestelmä joka kohdistuu hyvin ja joka myös kannustaa siihen että viljelijät itse tekevät toimenpiteitä joilla edistävät satovarmuutta ja toisaalta siirtyvät esimerkiksi erilaisiin ei fossiilisiin polttoaineisiin koska tiedämme että se taas vähentää ilmastonmuutosta ja päästöjä sitten edustaja kalmari totesi nämä perinnebiotoopit aivan totta aivan kaikki perinnebiotooppimme ovat ovat uhanalaisia metsälaitumet hakamaat erilaiset niityt se johtuu siitä että perinteinen niitto ja laidunkäyttö ovat vähentyneet en ole ihan varma että tämä nykyinen eläintuotanto suurine pihattonavettoineen joista ei välttämättä mennä lainkaan laiduntamaan auttaa nyt tässä perinnebiotooppien suojelussa edustaja hakanen kyseli tästä turvemaiden ennallistamisesta kerroin vain sen mitä luken tutkija minulle kertoi että kaikkein tehokkain keino

viljelymaiden päästöjen vähentämiseen olisi jos me kohdistaisimme sen nimenomaan näihin turvepeltoihin kivennäismaihin vaadittaisiin hehtaariin liittyvää maanparantamista että kahdenkymmenenkolmentuhannen turvemaahan kohdistuvana ja ennallistamisessa saadaan sama tulos niin ilman muuta se olisi tehokkainta mutta mistä ne sitten löydetään se on varmasti se mitä pitää miettiä

aloitan itse asiassa tuosta mihin edustaja mikkonen lopetti minäkin hämmästelin hänen edellistä

puheenvuoroaan jossa hän totesi että turvemaiden metsittäminen olisi hyvä keino hillitä valumia ja päästöjä ja jatkoi ja antoi ymmärtää että vaikka valtaosa turvemaista sijaitsee pohjois suomessa niin nämä metsitettävät turvemaat tulisi ehkä

kuitenkin löytää etelä suomesta tämä logiikka ei minulle avautunut minkä takia ne turvemaat pitäisi nimenomaan etelä suomesta löytää varsinkin kun samalla todetaan että valtaosa näistä turvepelloista sijaitsee aivan muualla edustaja hakanen hyvin jo otti esille etelä suomen kotieläintalouden vaikean tilanteen ja pitäisi nyt entisestään hankaloittaa arvoisa puhemies ajattelin muutamalla sanalla todeta hyvään suuntaan menneistä asioista koskien maataloutta jotka tällä vaalikaudella ovat tapahtuneet se on selvää että maatalous kamppailee ennennäkemättömän kannattavuuskriisin kourissa tuottajahintoja ei ole saatu nostettua tuotantokustannuksien nousun tahdissa monia muitakin haasteita viljelijöillä on mutta monissa asioissa on päästy tällä vaalikaudella myös eteenpäin liittyen jaksamiskysymyksiin ja lähinnä kannattavuuden aiheuttamiin jaksamisongelmiin on lääkkeeksi luotu hyvinvointihankkeita järjestelmä jota kautta viljelijät voivat saada saada apua niin fyysisen kuin etenkin henkisen jaksamisen ongelmiin voivat saada apua ja tukea käytännön asioissa ongelmallisesta tilanteesta selviämiseen tavalla tai toisella ammattilaisten apua riippumattomien ammattilaisten apua on nyt saatavilla on erittäin hienoa että järjestelmä on saatu aikaiseksi ja tällä vaalikaudella sen rahoitus on turvattu samoin eteenpäin on menty alkuperämerkintöjen parantamisessa kuluttajan kuluttajatutkimusten mukaan halu syödä kotimaista ruokaa kannattaa kotimaista vastuullista tuotantoa on erittäin hienoa että kuluttajien valinnanmahdollisuutta on parannettu sillä että alkuperämerkinnät on saatu entistä kattavammiksi ja paremmiksi jotta kuluttaja pystyy tekemään helpommin tämän vastuullisen valintansa ostospäätöksiä tehdessään luvitusta on helpotettu luvitusten hinnoittelua kohtuullistettu on hienoa että olemme menossa siihen suuntaan että ison navetan rakentamisen ympäristöluvitus ei enää vertaudu hintaluokassaan ydinvoimalaan eläinten hyvinvointilainsäädännössä on päästy pitkän seesteisen ajan jälkeen eteenpäin eläinten hyvinvointilainsäädäntö pitää tällä vaalikaudella saada maaliin se pitää saada voimaan mahdollisimman pian uskon että on saatavissa aika lailla alan kattava yhteinen yhteinen näkemys siitä miten eläinten hyvinvointia voidaan lainsäädännön avulla tukea turvata arvoisa puhemies täällä on puhuttu monisanaisesti tukipolitiikasta otan esille tukipolitiikan nyt hyvin pintapuolisesti vaalikauden alussa säästötoimenpiteenä hallitusohjelmaan jouduttiin kirjaamaan erinäisiä leikkauksia myös maatalouden tuotantotukiin nyt tässä vaalikauden edetessä nämä leikkaukset on kyetty pitkälti perumaan ja tukitasot on siltä osin kyetty säilyttämään ihan kohtuullisella tasolla tulevaisuudessa tulevina vuosina meillä on haasteena se miten saamme eun maatalouspolitiikan uudistuksesta sellaisen se istuu suomalaiseen maatalouteen suomalaisiin olosuhteisiin miten saadaan tukiehdot kohtuullisiksi ja tukitasot säilytettyä mahdollisimman korkeina myös lfa tukeen kohdistuu paineita aivan oma lukunsa on se että ympäristötuen rahoitusaukko joka edellisellä vaalikaudella syntyi pitää pystyä seuraavalla hallituskaudella täyttämään mutta on erittäin hienoa että maatalouden kannattavuusongelmien keskellä varsinkin säistä johtuviin kärjistyksiin kärjistyksiin on kyetty vastaamaan kriisipaketeilla kriisipaketit on koottu kattavasti olkoonkin että varsinkin tänä vuonna kootussa

kuivuustuen kohdentamisessa oli hieman haasteita ja se olisi pitänyt pystyä kohdistamaan myös etelä suomen kasvinviljelytiloille

maanviljelyssä ja yleensä tuotannossa on todella iso merkitys eu sääntelyllä ja ja olemme iloksemme nyt kuulleet siitä että myös eussa on tänään saatu päätökseen neuvottelut neuvoston ja parlamentin välillä epäreiluja kauppatapoja suvaitsevan direktiivin suhteen ja siellä parlamentaarikkomme elsi katainen on tehnyt hyvää työtä sillä tavalla että nyt myös eun tasolla on sinne nostettu tämmöiset keskisuuret kaupat suomenkin kaksi isompaa kaupparyhmää ovat tämän sääntelyn piirissä eli meillä on nyt sitten pian tämän elintarvikemarkkinalain lisäksi myös eu direktiivi tätä sääntelyä tuomassa toisena asiana haluaisin nostaa antibioottiresistenssin joka on nostettu eussa yhdeksi kolmesta suuresta uhasta terveyspuolella tiedämme sen hyvin että suomessa ei antibiootteja ole käytettykään eläinten hoidossa kuin sairastapauksissa mutta tässä on valtavat erot ollut euroopan kesken ja nyt tätä sääntelyä saadaan samalle tasolle tuolla etelä euroopassa antibiootteja on käytetty joukkolääkinnässä aivan terveillekin eläimille tästä voi olla tuloksena se että kohta meillä on sellaisia antibioottiresistenttejä alueita joissa sitten mikään antibiootti ei enää pure ja se voi olla erittäin vaarallista niin eläimille kuin ihmisillekin tämän takia on erinomaista että eussakin on tähän puututtu tämä vaikuttaa suoraan myös suomen suomen maanviljelyksen kannattavuuteen koska vähitellen sitten eussa päästään yhtä lailla samalle tasolle kuin suomessa tämän puhtaan ruuan suhteen mikä on pelkästään hyvä asia on erinomaista että mikkelin luomuinstituutille on saatu hyvää rahoitusta tämä on helsingin yliopiston ja luonnonvarakeskuksen asiantuntijaverkosto ja ja on todella tärkeää että saadaan lisätietoa ja lisätutkimusta aiheesta myös kyläyhdistysten ja neljä lisärahoitus on on todella tarpeen tekevät äärimmäisen hyvää työtä edustaja parviaisen kuolinpesien purkuajatukseen vielä vielä sen verran että ruotsissahan on viiden vuoden määräaika niille ja näkisin kyllä näin että suomessa voitaisiin mennä mennä ruotsin malliin samalla tavalla

on piilossa mutta sieltä tuli kuitenkin
arvoisa puhemies laskeskelin tuossa että näin puolenyön tienoilla tässä salissa maa ja metsätalouden pääluokan budjettikeskustelua on käymässä keskustan eduskuntaryhmästä noin prosenttia vahvuudesta ja vihreästä eduskuntaryhmästä kaksikymmentä prosenttia vahvuudesta ja on pari muutakin edustajaa muista ryhmistä minä pidän tätä positiivisena asiana maa ja metsätalous ainakin meitä kiinnostaa ja siitä on hyvä käydä keskustelua haluaisin vielä palata tuohon turvepeltoasiaan ja toivoisin että tässä nyt ei puheenvuoroja suodatettaisi minkään vinojen silmälasien kautta nimittäin se mistä edustaja mikkonen täällä aikaisemmin puheli liittyy myös muun muassa maa ja metsätalousvaliokunnassakin jo esiteltyyn luken kehitteillä olevaan pelto optimityökaluun siinähän tarkoituksena on että peltojen ominaisuuksiin pohjautuen kehitetään kannattavuutta siinä yhteydessä on tullut ilmi muun muassa sellaisia viitteitä että että etelä suomessa missä valtaosa pelloista ei kuitenkaan ole turvemailla toisin kuin vaikkapa meillä pohjois pohjanmaalla on ehkä kannattavuudenkin kannalta parempia mahdollisuuksia jopa metsittää joitakin kaukana tilakeskuksesta turvemailla olevia ehkä vähän alempituottoisia peltoja siinä ei ollut siis tarkoitus kertoa että vain etelä suomessa pitää turvepelloille tehdä toimenpiteitä ja muualla ei vaan viitattiin tähän luken jo kehitteillä olevaan viljelijöitten käyttöön tarkoitettuun tutkimukseen ja työkaluun minä ymmärsin tämän viestin lukelta positiivisena arvoisa puhemies ilahtuisin myös kovasti siitä ettei muutoinkaan kuunneltaisi ehkä vain toisella korvalla tai millään vapaavalintaisilla tulkinnoilla mitä puhutaan ja mitä metsistä aiemmin tässä keskustelussa esiin nostettiin mielestäni on hieman vastuutonta väittää että mikään poppoo tässä salissa olisi sitä mieltä ettei metsiä saisi käyttää

esittävän suurin piirtein tämä nykytason käyttö seitsemänkymmentä viiva seitsemänkymmentäviisi miljoonaa kuutiota vuosittain saattaa hyvinkin mahtua kestävyyden rajoihin siis teknistaloudellisen kestävyyden ohella myös ekologisen kestävyyden rajoihin jos saamme myös monimuotoisuuden heikkenemisen kuriin

ihmisen toimien vuoksi uhanalaista lajia yli kahdeksansataa mukana muutkin kuin nisäkkäät ja linnut lajit jos niiden elinolosuhteita ei korjata jopa kaksisataa eliölajia uhkaa kuolla sukupuuttoon seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana arvoisa puhemies kovasti toivon sellaista malttia ettei lähdettäisi puhumaan totaalisesta metsiensuojelusta tai totaalisesta rajoittamattomasta puunkorjuun mahdollisuuksista kun sellaista vaihtoehtoa ei ole missään taidettu kannattaa kumpaankaan suuntaan sen sijaan voisimme ja pakkokin kaiketi on keskittyä hakemaan sitä että sekä metsien taloushyöty että luontoarvot voitaisiin paremmin tasapainottaa ja turvata paremmalla suunnittelulla ja käytännöillä ja kehittämällä metsätalouden ja metsiensuojelun menetelmiä
arvoisa puhemies itsenikin oli tarkoitus puhua vielä tästä luonnon monimuotoisuudesta olemme tavanneet tutkijoita ja ja keskustellut myös metsäteollisuuden yritysten kanssa ja tällä saralla on on tapahtunut paljon hyvää hyvää esimerkiksi metsänhoitomenetelmät ovat kehittyneet nyt jo tähänkin asti ja niitä tulee edelleen kehittää mutta on ymmärretty myös se että monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää on lahopuun määrä sen sen vuoksi on hyvä että myös sitä lahopuun määrää talousmetsissä lisäämään sinne muun muassa tehdään tällaisia puupökkelöitä jotka sitten nopeasti lahoavat ja sitä metsäteollisuuden yritykset itsekin edistävät näin myös myös esimerkiksi kantojen jättäminen metsiin edistää lahopuun määrää metsissä olen ymmärtänyt myös niin että kantojen poistaminen sieltä on kallista ja ja niiden hyödynnettävyys on melko heikko joten sekin olisi kaikkien etu että niitä ei sieltä ehdoin tahdoin poistettaisi ja uskon että tähän suuntaan ollaan muutenkin menossa vielä kuitenkin on tekemättömiä toimenpiteitä joilla voidaan tätä metsien monimuotoisuutta edesauttaa niin talous kuin muissakin metsissä ja uskon että kaikki osapuolet valmiita kun tieto lisääntyy niin tältä osin tuska ei lisäänny vaan vaan kaikki voittavat meidän on todellakin tehtävä kaikkemme sen eteen että monimuotoisuuden väheneminen ei enää jatkuisi koska monilta osin olemme olemme jo äärimmäisen hälyttävässä tilassa haluan tässä kehua myös tätä aiemmin täällä jo mainittua oikeusministeriön selvitystä tästä kalateiden parantamisesta ja toivon että tämän myötä päästään päästään myös siihen että näihin vanhoihin vesivoimaloihin voidaan pikkuhiljaa palata ja myös saadaan näiden uhanalaisten kalalajien elpyminen entisestään vielä paremmalle tolalle

arvoisa puhemies suomessa syödään noin kuusi prosenttia kotimaassa pyydetystä kalasta kaikki muu tulee ulkomailta mitään mieltä koska meillä on maailman puhtaimmat vedet ja mahdollisuus kasvattaa kalaa vaikka muille meillä on mahdollisuus lisätä kotimaisen kalan kulutusta ja siihen tulee hallituksen panostaa jatkossa vielä enemmän suomessa pitäisi mielestäni ehdottomasti tehdä kaksi asiaa ensinnäkin vähempiarvoiset kalat tulisi ymmärtää paremmin hoitokalastuksena poistettavana kalana toiseksi niitä pitäisi jalostaa jalostaa paremmin vientituotteiksi molemmat edellä mainitut toimenpiteet ovat mahdollisia ja niitä pitäisi valtion myös tukea keskeistä on huolehtia koko kalastuselinkeinon kannattavuudesta ja siitä että se houkuttelee myös nuoria yrittäjiksi kalastuspuolelle tällä hetkellä tällaista kehitystä ei ole näkyvissä saimaan lohen tila on saatu paranemaan tällä tähän olennaisena kuuluu myös kalastuksen valvonta sekä uhanalaisten kalojen arvon määrittely pidänkin hyvänä että pohjois karjalan kalatalouskeskus saa satatuhatta euroa toimintansa tukemiseen tämä on toinen perättäinen vuosi myös uhanalaisille kaloille on tulossa arvo joka osaltaan toimii pelotteena ja vähentää salakalastusta muun muassa pielisellä pielisjoella sekä ala koitajoella on ymmärrettävä että kerran menetettyjä lohikalojen geneettisiä yhdistelmiä ei enää saada takaisin seuraavan hallituksen onkin otettava vielä voimakkaampi ote uhanalaisten kalojen elinympäristön parantamisessa

arvoisa puhemies ensinnäkin kommentti liittyen tähän luken kehittelemään työkaluun näistä heikompituottoisista lohkoista mallihan lähti siitä että mitä

heikompi on tuottokyvyltään oleva lohko

vasta vaikuttavat siihen mitä sille pellolle kannattaisi tehdä sitten loppukädessä on kumminkin mitä se maanomistaja päättää tehdä niin että on toisaalta hyvin vaarallista lähteä nostamaan esille ajatuksia siitä kumminkin maanomistajan päätöksissä olevasta asiasta jos ei siellä ole taloudellisia kannustimia sitten se mikä varsinainen huoleni on vielä tässä on tämä maatalouden tutkimustoiminnan rahoittaminen nyt on hyvin paljon maatalouden tutkimustoiminnan rahoitusta kavennettu se on jatkunut jo pitemmän aikaa alentuvasti ja se tutkimus keskittyy hyvin harvoille tutkimusasemille kun meidän maataloudessa varsinkin peltomaa on hyvin heterogeenistä se on erilaista eri alueilla niin nyt jos tutkimus tehdään vain yhdellä alueella niin sitä samaa tutkimustulosta ei voi soveltaa ympäri maata tätä tutkimusta pitäisi pystyä jakamaan eri alueille huomattavasti enempi ja tämä tutkimus eri peltomailla on entistä tärkeämpää kun ruvetaan tästä hiilensidonnasta puhumaan siitä miten saadaan kaikkein parhaiten se hiili sitoutettua sitoutettua sinne peltomaahan ja mitkä ovat ne keinot tätä tutkimusta pitäisi tehdä ja pohjois pohjanmaa on varsin hyvä kohde siihen koska meillä on on erittäin paljon sitä turvemaata joka siellä on aktiivisessa viljelykäytössä sitten vielä arvoisa puheenjohtaja otan yhtenä asiana tämän biokaasun täällä on muutamassa puheenvuorossa biokaasu otettu jo esille biokaasu on erittäin läheisesti maatalouteen sopiva lisäenergiamuoto jota siellä tilalla voidaan hyvin sujuvasti hyödyntää sitä energiaa pystytään käyttämään siellä tilalla ja sitä pystytään siirtämään liikennepolttoaineeksi tästä biokaasusta on puhuttu ainakin kaksikymmentä vuotta maatalouden liitännäisenä mutta käytännössä se ei vain lähde liikkeelle koska taloudelliset kannattavuudet ovat siinä sen verran heikot tuki tai verotusratkaisuilla tätä saataisiin liikkeelle mutta valitettavasti siitä tälläkin hetkellä viesti on maatila tekee investointihankkeen yhteydessä suunnitelmat siitä että tilalle rakennetaan riittävän iso biokaasulaitos jossa hyödynnetään synergiaetua sen energiantuotannon ja tilalla olevan olevan energiantarpeen välillä niin rahoittajat riskirahoittajat vetäytyvät välittömästi siltä hankkeelta ja tämä on juuri päinvastainen viesti sinne maatalouteen kuin mikä sinne pitäisi olla

ja edustaja viljasen jälkeen juuri näin päin edustaja maijala ja sitten vasta edustaja hakanen tämä on tärkeä järjestys

arvoisa puhemies aloitan jälleen viitaten edustaja mikkosen puheeseen jota edustaja halmeenpää nyt ansiokkaasti tulkitsi salille edustaja ei ollut suinkaan tarkoitus tulkita väärin edustaja mikkosen puhetta vaan viittasin siihen mitä edustaja mikkonen totesi puheessaan ja olin siitä aidosti hämmästynyt edustaja halmeenpää sitä ansiokkaasti avasi ja edustaja pylväs äsken kertoi kyllä tarkasti miten asia minunkin mielestäni on tämä työkalu on on hyvä me kaikki varmaan olemme siitä samaa mieltä että heikompituottoisia peltoja pitää voida tarkastella myös niin että niitä tarvittaessa metsitettäisiin tilusrakennetta parannettaisiin saataisiin myös muita hyötyjä mutta se miten se tehdään miten se määritellään miten sen kohdistaa ja kuinka valinnanvapaus siinä toteutuu siinä on ehkä vielä meillä keskusteltavaa näihin viimeisiin edustaja mikkonen

arvoisat edustajat annan arvoa vilkkaalle keskustelulle siellä missä on sille sijansa mutta juuri nyt on edustaja

maalaispoika ihan häkeltyy kun aletaan huutelemaan sieltä salista kiitoksia arvoisa puhemies mutta arvoisa puhemies varsinaiseen asiaan näiden tulkkausten ja välihuutojen kommenttien lisäksi mielestäni kyllä kuuntelin keskustelua aika tarkasti ja sen takia sitä äidyin kommentoimaan viime puheenvuorossani jäin siihen positiivisten asioitten kertaamiseen tältä vaalikaudelta koska kello käy joudun hieman ehkä parantamaan tahtia tällä vaalikaudella on päästy erinomaisen hyvin eteenpäin elintarvikeviennin edistämisessä elintarvikeviennissä ollaan saatu uusia avauksia uusia tuoteryhmiä uusia markkina alueita uusia viennin tapoja myös yrittäjän sosiaaliturvaan on saatu parannuksia juuri viime viikolla ja tällä viikolla täällä salissa on käsitelty ei omistavan perheenjäsenen työttömyysturvan vahvistamista työttömyystilanteessa se on erittäin hyvä asia

että siinäkin on päästy eteenpäin samoin rakentamista on helpotettu teiden korjausvelasta on tänään puhuttu paljon se koskee erittäin oleellisesti maa ja metsätaloutta suomalaiset maatilat sijaitsevat edelleen koko suomen laajan maaseudun jokaisessa nurkassa toimiva infrastruktuuri on meille äärimmäisen tärkeätä toimivat tiet ja tietoverkot ovat elinehto maataloustuotannolle voisi ehkä kärjistäen sanoa että jotta suomen biotaloudesta saadaan kaikki voimavarat hyödynnettyä niin sen viimeisenkin metsäautotien pitää olla kunnossa jotta ne tuotteet saadaan sieltä eteenpäin jalostettavaksi ja aina markkinoille saakka edelleen ollaan päästy hyvin eteenpäin veroratkaisuissa on erittäin tärkeää että henkilöyrittäjät on tällä vaalikaudella asetettu verotuksellisesti samalle viivalle muiden yritysmuotojen etenkin osakeyhtiöiden kanssa suuri osa maatiloista on henkilöyrityksiä ja ja tämä yrittäjävähennys on ollut erittäin merkittävä päätös suomalaisten viljelijöiden kannalta arvoisa puhemies lopuksi ajattelin sanoa muutaman sanan ja viitata maa ja metsätalousvaliokunnan ansiokkaaseen jäseneen joka päivällä piti puheenvuoron harry wallin totesi suunnilleen näin että on erittäin hienoa että suomalaisesta elintarviketuotannosta ja maatalouden tärkeydestä vallitsee tässä salissa laaja yhteisymmärrys siitä että suomalainen maataloustuotanto pitää pystyä turvaamaan suomalaista ruuantuotantoa pitää tukea ja pitää tehdä toimia molempien toimintaedellytysten parantamiseksi wallin totesi myös että aina ei ole ollut näin on erittäin hyvä että tämmöinen tilanne on nyt saavutettu olen tästä edustaja wallinin kanssa erittäin pitkälti samaa mieltä esimerkiksi tämän kesän kuivuuden aiheuttamat ongelmat olivat kansallisesti suuri uutinen ja uskon että kaikki suomalaiset olivat samaa mieltä siitä että hädän alla olevia viljelijöitä pitää auttaa ja pitää kannattaa suomalaista maaseutua ja ruuantuotantoa
arvoisa

puhemies pidän tämän puheenvuoron vain kalasta ja porosta ensinnäkin kala asioista elikkä se homma että nyt kalastuslakia on jonkun verran päästy korjaamaan mutta toivon että sitten kun uusi vaalikausi alkaa niin siinä tilanteessa tämä kalastuslakiasia otettaisiin pikkusen enempi miettimisen ja työn alle tällä hetkellä vain kahdeksantoista prosenttia kaupallisesta kalasta on kotimaista kalaa ja sen eteen pitää todella paljon

nyt sitten seuraava asia on se miten me saamme meidän tuhannet järvet tämä niin sanottu roskakala elikkä oikeasti toisarvoinen kala pitää saada todellakin käyttöön ja miten se tapahtuu siinä meillä kaikilla on tekemään ja yksi asia on sitten kalastonhoitomaksu mikä meillä tuotti ongelmia ja nyt sitten vesialueitten ei saatu näitä rahoja enää sillä tavalla kuin aikaisemmin nyt pitäisi miettiä miten me saamme rahoitettua vesialueitten hoitamisen ja käyttämisen ja kokonaiset neuvonta asiat ynnä muut kala asioista vielä meidän pitää hauki saada meidän matkailutuotteeksi tällä hetkellä ihan suotta me puhumme taimen ja lohijoista ne ovat ihan hyviä kotimaiselle matkailulle mutta silloin kun puhutaan ulkomaisesta matkailusta ja hauki joka meidän pitää matkailutuotteeksi saada sillä tavalla saadaan

sitten nopeasti poronhoitoasioista elikkä poronhoitolakia ei tule avata kovin paljoa enempää tällä hetkellä on työn alla peltovahinkoasia ja arvioimislautakunta asia katson että se on ainut asia mikä siinä on jonkun verran korjattavissa siinäkään ei isoja asioita tarvitse tehdä ainoastaan miettiä se miten me saamme arvioimislautakunnat toimimaan entistä paremmin niin että niiden toimintaan luotetaan todellisuudessahan niitä maatiloilla tapahtuvia vahinkoja ei ole ollenkaan niin paljoa kuin ymmärtää ainahan niitä inhottavia tilanteita tulee mutta suurin osa niistä on aina saatu sovittua ja sitten petoasioista riistavahinkolaki oli meillä vasta käsittelyssä ja ja toivon mukaan niillä korjauksilla joita siinä on me saisimme aikaan sen että kaikki petovahinkoja kärsineet saavat korvauksensa täysimääräisinä mutta jatkossakin pitää todella huolehtia siitä että petovahinkokorvaukset maksetaan ajoissa ja mieluummin ne maksettaisiin jopa kaksi kertaa vuodessa

osa heti kunhan maksetaan mahdollisimman pian kaikki nämä maksut petotilanne ei ole suomessa parantunut juuri ollenkaan vaan varsinkin poronhoitoalueilla karhujen määrä on todella paha pitää miettiä mitä sen tilanteen kanssa aletaan tekemään hyvää on se että ahmojen osalta me saimme sen että erityisesti vahinkoja aiheuttavia ahmoja pystytään poistamaan mutta sekään ei ole ratkaissut tilannetta vielä tarpeeksi elikkä petoasioitten kanssa tulee tehdä vielä paljon

arvoisa herra puhemies maatalouden pääluokan viimeinen tänäkin vuonna budjettikeskustelussa koittanut ja kuten perinteet velvoittavat tämä on niin sanottu kuttuaiheinen puhe jotkut siteeraavat sitä myöskin kuttupuheeksi tämän on aloittanut aikoinaan sastamalan vammalalainen sdpn kansanedustaja timo roos ja tätä on ansiokkaasti viety vuodesta toiseen eteenpäin jokainen vähän eri tavalla kuitenkin niin että tässä myöskin tämä meidän kuttumme on keskiössä arvoisa puhemies tällä kertaa tämä puheenvuoroni kunnioittaa pitkälti myöskin maataloutta maaseudun maatalouden vaikeita vuosia ja siitä syystä olen rakentanut tällä kertaa arvoisa puhemies hieman eri tavalla kuttu eli vuohi on hyvin sympaattinen kotieläin se on helppohoitoinen ja vähäruokainen ja kaiken lisäksi uskollinen kuin koira hoitajaansa kohtaan luonteeltaan sitä voidaan tosin pitää hieman oikukkaana onkin muodostunut sanonta jos haluat saada harmia itsellesi ota hoitaaksesi kuttu oikukkuudesta huolimatta ja juurikin sen vuoksi tuo jalo pohjoisten pohjoisten laitumiemme eläin opettaa meille elämästä enemmän kuin arvaammekaan ja uskon myös että kutuilla on oma ratkaisunsa useisiin polttaviin maataloutta askarruttaviin kysymyksiin siitä voimme olla varmoja että on ainakin yhteinen huoli meidän kaikkien kanssa nimittäin ilmaston lämpeneminen ja sen tuomat muutokset luonnonolosuhteisiimme miten se vaikuttaa kasveihin eläimiin järviin ja meidän kaikkien vuorovaikutukseen toistemme kanssa mutta ennen kaikkea onko tuolla salaa viisaalla eläimellä tähänkin ratkaisu odotukset yhteiskunnalla ovat ainakin mittavat onko kuttu ratkaisu aika näyttää arvoisa puhemies otsaluista lähtevät kurttupintaiset taaksepäin taipuvat sarvet ovat kutulle kuin talvisin paukkuvat pakkaset viljapellolle niillä sarvilla kuttu taistelee vaaroja vastaan ja puolustaa reviiriään kun taas pakkanen tappaa kasvitaudit maasta ja pelastaa siten viljasadon monelta vaaralta mutta mitä jos pakkanen ei enää lainkaan näyttäytyisikään tippuisivatko kutultakin sarvet jos ilmasto lämpenisikin niin että pakkasilta emme saisi apua kasvitautien torjuntaan ja mitä jos vieraslajit ja rikkakasvit saavat suurempaa sijaa viljapelloissamme olisiko nurmirehua ja viljaa hyödyntävien eläinten kuten kuttujen osa ruoantuotannossa tuona lämpimänä aikana uhattu ei syyttä kuttu ollut huolissaan miten kävisi tyrvääläiselle kutunmaidon tuottajalle kuttutalous on on ollut perinteikäs ja kukoistava tuotantohaara pitäjäämme pidettiin kuuluna kuttupitäjänä ja tyrvään vaakunassakin komeili gustaf von numersin piirtämä vuohipukki tuhatkahdeksansataa luvulla kutunhoito oli yleistä torppareiden keskuudessa ja pienessä torpassa saattoi majailla jopa kaksikymmentä kuttua ja taloissa jopa neljännenkymmenennen kesäisin omistajat veivät kuttunsa paimenille paimenille hoidettaviksi ja suuret jopa seitsemänkymmenen kutun laumat olivat tavallinen näky tyrväällä vahvistaen kuttupitäjän mainetta vuodesta toiseen arvoisat kollegat tyrvään maine muuten täällä talossakin näkyy meidän kolmen kansanedustajan voimin kutunmaidosta valmistetut juustot tulivat perinteiseksi osaksi tämän alueen ruokakulttuuria jo keskiajalla juustonvalmistuksen merkitys vahvistui vielä tuhatyhdeksänsataa luvulla kuttujen pitäminen muualla suomessa ei ollut yhtä suosittua ja länsi pirkanmaan kunnissa arvoisa puhemies kuten todistettu kuttu on perinteikäs eläin josta valmistuvat herkulliset maailmallakin korkeassa arvossa olevat juustot kuttu tulee säilyttää osana monipuolista elintarvikeketjua ja siksi on todella hienoa todeta että tuotannossa olevien kuttujen määrä on noussut yli kuudensadan eläimen verran vuodesta kaksituhattakuusitoista suomessa kuttuja on tällä hetkellä reilut viisituhattaneljäsataa ja kuttutiloja tuotannon

tämä

ja mainittakoon vielä että

kiitos

arvoisa puhemies sipilän hallituksen leikkaukset koulutuksesta ovat olleet massiivisia kun koulutusrahat jo edellisellä kaudella leikattu hyvin tiukalle olivat nykyhallituksen leikkaukset sen päälle aivan kohtalokkaita tällä hallituskaudella koulutuksen pysyvästä rahoituksesta on leikattu lähes yhdeksänsataa miljoonaa euroa suurimmat yksittäiset leikkaukset ovat kohdentuneet ammatilliseen koulutukseen lisäksi perusrahoitusta on kaikilla koulutusasteilla hivutettu pikkuhiljaa alaspäin muun muassa indeksijäädytyksillä ja muilla kustannusleikkureilla tämä näkyy koulutuksen arjessa päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot ovat kasvaneet opettajilla ei ole riittävästi aikaa oppilailleen tukea tarvitsevat oppilaat jäävät liian usein oman onnensa nojaan opetustunteja on karsittu ammattikouluissa lähiopetuksen määrä voi paikoin olla niin vähäinen että on huoli siitä oppivatko kaikki tarvittavat ammatilliset perustaidot hallituksen leikkaukset koulutuksesta ovat olleet kohtalokkaita olemme tilanteessa jossa koulutustasomme laskee ja oppimistulokset ovat heikentyneet maailmalla kehuja ja kiitoksia saanut koulutusjärjestelmämme on murenemassa rajujen leikkausten seurauksena myös koulutuksen ammattilaisten opettajien varhaiskasvatuksen työntekijöiden tutkijoiden ja professorien hyvinvointi on murenemassa opettajat kaikilla koulutusasteilla ovat ahdingossa esimerkiksi opettajien työolobarometri osoittaa että viime vuonna viisikymmentäyhdeksän prosenttia opettajista koki työtä olevan usein liikaa luku on lähes kaksinkertaistunut pari vuotta aiemmasta jolloin se oli kolmekymmentäkolme prosenttia koulutusleikkaukset ovat jättäneet opettajat selviämään arjesta miten taitavat työmäärä ja vaatimukset opettajia kohtaan kasvavat koko ajan mutta resurssit sen kuin pienenevät moni on tullut jaksamisensa rajoille usea opettaja kertookin harkitsevansa alanvaihtoa ja moni on niin tehnytkin samoin olemme saaneet lukea uutisia siitä kuinka tutkijoita ja professoreita on lähtenyt ulkomaille missä työskentelyolosuhteet ovat merkittävästi paremmat arvoisa puhemies vaikka hallitus on tehnyt pieniä paikkauksia koulutuksen rahoitukseen kautensa aikana eivät ne kata niitä massiivisia leikkauksia mitä koulutukseen on kohdistunut nyt pientä lisärahoitusta on tulossa esimerkiksi koulujen kerhotoimintaan koulutuksellista tasa arvoa edistäviin toimenpiteisiin nuorten työpajatoimintaan lasten liikunnan edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja sisäilmasairauksien tutkimukseen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon hyviä kohteita kaikki mutta niillä ei korjata leikkausten aiheuttamia pahoja totuus edelleen kuitenkin on että koulutuksen rahoitus laskee myös ensi vuonna monen kärkihankkeen päättyessä opetus ja kulttuuriministeriön rahoitus on ensi vuonna yli satakuusikymmentä miljoonaa euroa pienempi kuin tänä vuonna tähän summaan ei ole edes laskettu mukaan indeksileikkauksia jotka entisestään nakertavat esimerkiksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimintaedellytyksiä on selvä että näin emme voi jatkaa tarvitsemme koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautuksen sen on oltava suomen seuraava tavoite seuraavan hallituksen on korjattava ne vauriot mitä koulutuspolkuumme taaperosta tohtoriin on syntynyt seuraavalla kaudella koulutukseen on satsattava merkittävästi puhutaan miljardiluokan panostuksesta koulutukseen ja tutkimukseen jotta saamme nostettua osaamisemme jälleen sille tasolle jolla sen kuuluu olla sillä koulutus ja tutkimus osaaminen ja sivistys ne ovat suomen voimavaroja ja mahdollisia kilpailuvaltteja joita emme saa hukata

arvoisa puhemies jatkan vähän siitä mihin täällä aikaisemmin päivällä jäin ja silloin kehuin tätä liikkuvaa varhaiskasvatusta ja panostuksia siihen täytyy tässä vielä nyt erikseen kehua sitä kuinka paljon tällä kaudella muutenkin on tehty liikunnan ja urheilun eteen liikkuva koulu on on ollut menestystarina se on saatu jalkautettua yli yhdeksäänkymmeneen prosenttiin suomalaisista kouluista ovat päässeet nauttimaan lisääntyneestä liikkeestä sen lisäksi tosiaan nyt laajennetaan liikkuvaa koulua toiselle asteelle ja päästään myös aloittamaan liikkuva varhaiskasvatus mikä on aivan äärimmäisen hieno juttu sillä liikuntatottumukset lähtevät muotoutumaan jo aivan varhaislapsuudesta asti sen lisäksi nyt on pysyvästi ensi vuonna ensimmäistä kertaa korotettu urheilija apurahojen määrärahoja ja myös ura säätiön eli urheilijoiden ammattienedistämissäätiön apurahoja ja lisätty rahoitusta urheiluakatemiatoimintaan jotta erityisesti nuorilla urheilijoilla on paremmat edellytykset harjoitella näiden toimenpiteiden lisäksi on tehty paljon muutakin ja yksi niistä viimeisistä hienoista asioista oli se että tulevaisuudessa apurahan saaminen ei enää pienennä opintotukea sitä ei lasketa enää jatkossa tuloksi kun katsotaan opintotukien tulorajoja ja näin ollen opiskelun ja urheilun yhdistäminen tulee olemaan entistäkin helpompaa on tärkeää että me suomessa ymmärrämme sen että panostaminen liikuntaan ja urheiluun on pitkän päälle investointi tulevaisuuteen ja olen erittäin iloinen siitä että ministerimme molemmat tällä alueella toimineet ministerit ovat aivan äärimmäisen hyvin tätä asiaa hoitaneet vielä täytyy sanoa että olen myös iloinen siitä että meillä on nyt koko kevät aikaa käsitellä liikuntapoliittista selontekoa joka sisältää kymmenittäin toimenpiteitä joilla vielä entisestään voisimme lisätä ja pyrkiä lisäämään ihmisten liikkumista tällä hetkellä noin neljä viidestä liikkuu liian vähän suosituksiin nähden ja lapsistakin vain noin kolmannes liikkuu suositusten suositusten mukaan riittävästi itsekin valitettavasti kuulun nykyään siihen porukkaan joka ei näitä suosituksia täytä mutta sen sijaan että puhuisimme jatkuvasti siitä että meidän pitäisi päästä niihin suosituksiin toivon että pääsemme puheissa siihen että jokainen askel on aina askel oikeaan suuntaan ja aina pienikin liikkeen lisääminen kannattaa välillä on ihan hyvä että me täällä salissakin joudumme näitä puheenvuoroja pyytämään ja seisomaan ja seisomaan nousemaan sillä pienikin istumisen on hyväksi

arvoisa

havahduin tänään siihen että ja kulttuuriministeriön hallinnonalan käsittely osuu samaan päivään

itse väittelin tohtoriksi ja olen ehkä vähän samanlaisissa tunnelmissa kuin edustaja multala että tutkimuksen lukeminenkin tekee tiukkaa näinä päivänä mutta muistuttakoot nyt kuitenkin nämä ponnistelut menneisyydessä meitä näiden asioiden harrastamisen tärkeydestä mutta itse asiaan sdpn osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä on ollut puolentoista vuoden työ jossa olemme rakentaneet näkemystä siitä tilannekuvasta joka meillä tällä hetkellä on ja kyllähän meillä paljon hälyttäviä signaaleja on kertynyt vuosien jopa vuosikymmenienkin kuluessa ammatillisen koulutuksen tilanteesta perusopetuksen osaamistasoon ja ehkä erityisesti poikien tilanteeseen silti koulutuksen kokonaisrahoituksen taso siis myös alkavana vuonna esityksen perusteella laskee sen takia olemme tehneet johtopäätöksen jossa toteamme että tarvitsemme tutkimuksen ja koulutuksen kunnianpalautuksen suomessa

ohjelma jolla tavoitellaan sitä että tulevaisuudessa meillä olisi edellytykset korkealle työllisyydelle ja oikeudenmukaiselle kestävän kehityksen suomelle arvoisa puhemies tuossa alussa viittasin tutkimukseen ja lähtökohtana koulutuksen kehittämisessä tosiaan täytyy olla tutkimus se on ollut sivistysradikaalin suomen vahvuus aina viimeisen vuoden aikana olenkin ollut ilahtunut siitä kuinka paljon tutkijat ovat alkaneet osallistua meidän koulutuskeskusteluumme niin talouspolitiikan arviointineuvosto alkuvuodesta kuin sitten niin näin lehdessä koulutuspolitiikan arvovalinnat ja suunta artikkeli viime kesänä syksyn mittaan olemme nähneet artikkeleita niin kanava lehdessä suomen kuvalehdessä helsingin sanomien vieraskynä palstalla kuin uudessa edistysraportissakin

haluan nostaa kaksi uudistusta jotka pitäisi toteuttaa heti kaikille lapsille on taattava kokopäiväinen tasa arvoinen lähipäiväkotipolku se on se varhaiskasvatusuudistus jota me ajaisimme sitten tarvitsemme kaikille nuorille ammatillisen tai lukiokoulutuksen koska pelkän peruskoulun varassa nykymaailmassa ei pärjää professorivetoinen talouspolitiikan arviointineuvostohan suositti oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle eli käytännössä maksutonta lukio ja ammatillista koulutusta sdp siis kannattaa lähipäiväkodista toisen asteen tutkintoon johtavaa eheää koulupolkua kaikille lapsille ja nuorille arvoisa puhemies juuri nämä kaksi merkittävää uudistusta hallituksen esityksestä puuttuvat käyttääkseni valtiovarainministeri orpon itse käyttämää ilmaisua hallitus tyytyy ja hyytyy hallitus tyytyy tekemään pikkukorjauksia mutta hyytyy isojen uudistuksien edessä varhaiskasvatuksessa lasten luokittelu vanhempien töissäkäynnin mukaan jatkuu ja osuu kaikkein eniten kaikkein eniten varhaiskasvatuksesta eniten hyötyviin lapsiin esimerkiksi nyt esitetty kymmenen miljoonan täsmäpanostus hankerahoituksena ei korjaa arvo ongelmaa samaan tapaan kovin väkinäiseltä tuntuu malli jolla toisen asteen kustannuksia ja niistä vähävaraisille perheille seuraavia ongelmia pyritään ratkomaan hallituksen oppimateriaalilisä vaikuttaa väkisin keksityltä ja on esimerkiksi kelan mielestä byrokraattinen ja ei toimiva ratkaisu jos sitä nyt oikeastaan ratkaisuksi voi kutsua universaali koulutusratkaisu se ei ainakaan ole arvoisa puhemies myönteistä hallituksen esityksessä on pieni suunnanmuutos tki rahoituksen kokonaisuudessa neljän prosentin tavoite edellyttääkin tiekartan valmistelua mitä pikimmiten ja olen iloinen ministeri totesi että valmistelu olisi jo aloitettu korkeakoulujen perusrahoitukseen ilomme ei kuitenkaan yllä koska indeksijäädytys jatkuu täysimääräisenä viimeksi tänään helsingin yliopiston rehtori jari niemelä kirjoitti viisaasti sivistyksen merkitysestä yhteiskunnalle korkeakoulut ja tiede ja nimenomaan perusrahoitus ovatkin sivistysyhteiskunnan ytimessä lopuksi arvoisa puhemies kiitoksia sivistys ja tiedejaoston tekemä työ on ollut arvokasta ja lisäpanostuksien kohdennuksista voi olla tyytyväinen vaikka ne eivät mittakaavassa massiivisia leikkauksia tietenkään paikkaa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu muun muassa kirjailijoille ja muusikoille nostetaan lisärahoituksella sille tasolle millä se aiemmin on ollut itselleni rakas asia eli urheiluseuratoiminta lasten tasa arvoa lisäämässä on myös huomioitu nuorten työpajoille tehdään niin ikään lisäys lisäys joka on nuorisotakuun kannalta arvokas nostaisin vielä budjetissa pieniä mutta toiminnalle merkittäviä summia kuten lisäykset lukukeskukselle ja ihmisoikeusliitto rylle tai sadan euron lisäys kielipesien toimintaan arvoisa puhemies huomenna tai tarkkaan sanoen tänään meillä on kuitenkin onneksi mahdollisuus äänestää myös kunnon osaamispolku suunnasta joka olisi todellinen suunnanmuutos ja kunnianpalautus tieteelle ja koulutukselle

arvoisa puhemies hallitus on leikannut koulutuksesta yhdeksänsataa miljoonaa euroa mikä on rapauttanut suomalaista osaamista yliopistojen perusrahoitusta leikattu ja yliopistoindeksit jäädytetty kauden alussa tehtyjä leikkauksia on peruttu vain osittain suuret leikkaukset vaikeuttavat yliopistojen perustoimintaa opetusta tutkimusta koulutusta sivistyksen tason ylläpitoa yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat joutuneet yt neuvotteluihin pelkästään yliopistoilta on hävinnyt tuhansia työpaikkoja yliopistoilla on nyt hätä työpaikoista tutkimuksen ja tieteen tulevaisuudesta suomen tulevaisuudesta täytyy muistaa sekin että kun aalto yliopisto aikoinaan perustettiin sille luvattiin huomattavasti suuremmat määrärahat kuin aalto yliopisto on tähän mennessä saanut yliopistot tuottavat tulevaisuuden siemenperunoita mikäli tutkimuksen laatuun tutkijoiden työhyvinvointiin panostetaan tutkijat kaipaavat työrauhaa luovuutta kasvattaa se ettei tarvitse jatkuvasti olla huolissaan rahoituksen jatkuvuudesta tutkijalla pitää olla myös mahdollisuus epäonnistua haluan täsmentää tätä sillä myös epäonnistumisesta voi seurata jotakin uutta ja yllättävää perustutkimuskin on sitä mikä on kaikkien uusien innovaatioiden ja keksintöjen taustalla ihan loistava esimerkki perustutkimuksen vahvuudesta on millennium palkitun tuomo suntolan kehittämä ald teknologia tuomo suntola keksi ja patentoi tämän atomikerrosteknologian vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäneljä hyvin johtavaa ohutkalvoa hyödynnetään tänä päivänä muun muassa mikroprosessoreissa aurinkokennoissa led lampuissa ja litiumioniakuissa suntola luennoi täällä eduskunnassa ja oli vaikuttavaa kuulla keksinnön vaiheista ensimmäinen sovellus oli helsinki vantaan lentokentän näyttötaulut kahdeksankymmentä luvulla mutta teknologian läpimurto elektroniikkatuotteisiin alkoi vasta vuonna kaksituhattaseitsemän me emme voi tietää mihin tulevaisuuden menestystarinoihin tämän päivän tutkimus tulee johtamaan emme voi valita voittajia eikä munia kannata laittaa yhteen koriin hallitus on kaventanut vapaan tieteen ja perustutkimuksen mahdollisuuksia ja valinnut rahoituskohteita kärkihankkeilla monet niistä ovat olleet ihan hyviä mutta ne ovat olleet vain laastaria jättimäisille leikkauksille koulutuksesta ja tieteestä hallituksen rajut koulutusleikkaukset kurittavat myös peruskoulutusta ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sivistyksen pohjan murentaminen kaventaa nuorten mahdollisuuksia ja lisää nuorisotyöttömyyttä ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset ovat johtaneet ammattikoulutuksen vähenemiseen ja lähiopetuksen heikkenemiseen vailla koulutusta jäävien nuorten määrä kasvaa tänä päivänä peruskoulu ei riitä työllistymiseen maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi ja monet työt edellyttävät ammattitaitoa ja osaamista tästä kertoo sekin että pelkän peruskoulun varassa olevien ihmisten työllisyysaste on vain neljäkymmentä prosenttia heidän syrjäytymisriskinsä on suuri meillä ei ole varaa hukata lapsia ja nuoria siksi tarvitaan maksuton toinen aste jotta myös vähävaraisilla on varaa käydä lukio tai ammattikoulu siksi tarvitaan oppivelvollisuusiän pidentäminen jotta jokaiselle nuorelle voidaan taata koulutus myös varhaiskasvatuksen tilanne on heikentynyt työttömien lapsilla ei ole oikeutta kokopäiväiseen päivähoitoon niissä kunnissa jotka ovat ottaneet rajauksen käyttöön lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa asuvat hallitus ei ole huomioinut varhaiskasvatuksen lastensuojelullisia vaikutuksia kuten sitä että nyt sellaiset perheet joissa on uupumusta tai mielenterveysongelmia voivat saada tukea arkeensa sillä että lapsen päivähoito on järjestynyt lopuksi haluan nostaa valiokunnan tekemän miljoonan euron lisäyksen seuratukeen vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemiseksi kiitokset siitä vähävaraisten lasten harrastamista on tuettava korvamerkityin varoin jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa

arvoisa puhemies ehkä eduskunnan pöytäkirjoihin kannattaa todeta että kello on noin yksi yöllä ja eduskunta on jo käynyt iltapäivällä kahden tunnin debattikeskustelun opetus ja kulttuuriministeriön budjetin pääluokasta ja nyt on menossa vähän niin kuin tämmöiset jälkilöylyt arvoisa puhemies sosiaalidemokraattien mielestä koulutuksen alasajo ja osittainen ideologinenkin näivettäminen on lopetettava kun julkista koulutusjärjestelmää heikennetään tehdään tilaa yksityisille markkinavetoisille koulutuspalveluille tästähän nyt on puhuttu esimerkiksi varhaiskasvatuksen

sosiaalidemokraateille koulutuksellinen tasa arvo ja yhdenvertaisuus ihmisten ovat keskeisiä arvoja me uskomme siihen että koulutuksen ja oppimisen mahdollisuuksien tasainen jakautuminen edistävät suomalaisen yhteiskunnan kehitystä kohti sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta

jäljet näkyvät varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisesta peruskoulun tasa arvorahojen ja ammatillisen koulutuksen leikkauksista myös korkeakoulut ovat saaneet osakseen kylmää kyytiä mielestäni koulutuspolitiikan ytimessä pitäisi olla osaaminen ja suomen nostaminen takaisin maailman yhdeksi johtavaksi koulutusmaaksi se paikka muuten kuuluu suomelle sipilän hallituksen suunta on vienyt toiseen suuntaan suunta on ollut väärä toin jo aiemmin iltapäivän keskustelussa esille sattumalta toissa päivänä kohdalleni osuneen tapaamisen tampereella kun minut oli kutsuttu oajn pirkanmaan piirin ammatillisten opettajien jaoksen

osa nuorista ei halua mennä työpaikoille työpaikoille kun me ei osata opettajat sanoivat että tämä on aivan uutta ei ei tällaista ole ollut aiemmin no nuorilta on vähennetty opetusta viidenneksellä oajnkin tutkimuksen mukaan kaksikymmentä prosenttia tiedämme on käyty keskustelua siitä työviikko on kolmi nelipäiväinen ja se nyt on tietysti monille kuusitoista vuotiaille aivan sietämätön tilanne hälytyskellojen pitäisi soida vielä tänäänkin kun äänestetään ensi vuoden budjetista no jonkunmoinen yllätys oli se että pääministeri sipilä parisen viikkoa sitten esitti tuhannen opettajan palkkaamista jos pääministeri on sanojensa mittainen niin välttämätön korjausliike alkaa tänään aamupäivällä kun äänestetään ministeriön budjetin pääluokasta

eilen myöskin opetusministeri grahn laasoselta mitä hän miettii siitä että pääministeri on tällaista esittänyt kun samanaikaisesti oppilaitokset ovat vähentäneet tuhatkuusisataa opettajaa eli olisiko ollut aika opetusministerin tunnustaa ja myöntää että on tehty virheitä todella virheitä no opetusministeri ei diplomaattisesti tai tai muuten halunnut kysymykseeni vastata arvoisa puhemies lopuksi osaaminen tiede ja tutkimus ovat seuraavan hallituksen tärkein teema hetki sitten sivistysvaliokunnan arvostettu jäsen pilvi torsti toi karkeasti esille sdpn valmistelemaa osaamispolku kaksituhattakolmekymmentä ohjelmaa joka tuo suomen takaisin koulutustason nousuun eli toivo elää

arvoisa rouva puhemies suomessa syrjäytymisen ehkäisemiseen ja syrjäytyneiden auttamiseen kohdennetaan merkittävä määrä julkisia varoja ja nykyisin yhä enemmän myös yksityistä rahaa painopiste on usein kuitenkin ongelmien ratkaisemisessa eikä niiden syiden ehkäisemisessä tiedämme tutkimuksen pohjalta riskitekijöitä jotka ovat yhteydessä nuorten syrjäytymiseen mutta vielä ei ole ilmeisesti kovin tarkkaa kuvaa siitä miten riskit vaikuttavat toisiinsa alkaa olla se tilanne että tiedon pohjalta olisi mahdollista suunnata tuki juuri heille jotka sitä eniten tarvitsevat rajallisia resursseja olisi mahdollista kohdentaa tarkasti mikäli yksilön tietosuoja ei tätä estäisi resurssit ovat rajalliset joten kohdennettu tuki on viisasta tukea budjetista löytyy koulun näkökulmasta monta mukavaa asiaa esimerkiksi perusopetuksen tasa arvon vahvistamiseen ja laadun kehittämiseen osoitettuja avustuksia sillä koulujen välillä on selviä alueellisia eroja ja kunnilla erilaiset mahdollisuudet rahoittaa opetusta on hieno asia että valiokunta lisäsi kaksi miljoonaa euroa koulutuksen tasa arvon ja laadun edistämiseen esi ja perusopetuksessa toinen

koulussa tapahtuva toiminta on kerhotoiminta kerhotoiminnalla on todettu olevan monia suotuisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja koulumenestykseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

toiminta on myös alueellisesti kattavaa ja osallistujille maksutonta matalan kynnyksen toimintaa jonka puitteissa on helppo harrastaa tai aloittaa uusi harrastus sieltä se kolmen miljoonan euron potti löytyy nyt perinteisen kerhotoiminnan tukemiseen valiokunnassa saimme kuulla asiantuntijoilta paljon kritiikkiä harrastustoiminnan rahoitusjärjestelmästä opetus ja kulttuuriministeriö on tilannut vuonna kaksituhattaseitsemäntoista selvityksen valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi selvityksestä käy ilmi että

välillisesti tai välittömästi harrastustoimintaa tuetaan vuosittain noin kahdellasadallaviidelläkymmenelläkolmella miljoonalla eurolla vaikka tämä rahasumma on se kohtaa heikosti lapsen tai nuoren yksinomaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on vähintään viisitoista eri valtionavustusmuotoa joihin liittyen tehdään vuosittain noin kaksi ja puolituhatta erillistä rahoituspäätöstä joihin liittyy tietenkin rahoituksen haun ja raportoinnin prosesseja kerhotoiminnan valtionavustus on vain yksi näistä lisäksi kritisoitiin sitä että tuetut tuetut harrastustoiminnan muodot ja rahoitus kohdentuvat ensisijaisesti lapsille ja nuorille joilla on jo ennestään harrastuksia tuettu toiminta kohdistuu yksille ja samoille lapsille ja nuorille sellaisten lasten jäädessä harrastustoimintojen ulkopuolelle jotka erityisesti hyötyisivät toiminnasta ja olisivat sen tarpeessa tarpeessa tällä hetkellä järjestelmä ei siis ja nuorten harrastustoiminnan tosiasiallisia tarpeita ja koska harrastuspalveluja tuottavien tuottavien etu ja toimintalogiikka ovat resurssienjaossa ensisijaisia järjestelmä on vahvasti tuottajalähtöinen ei asiakaslähtöinen eli tuossa tuli pohdituksi sitä että että tämän avustusjärjestelmän kokonaisuutta olisi tarkasteltava ja erityisesti koulussa tapahtuvaa harrastamista edistävät erityisavustukset tulisi koota laajemmaksi kokonaisuudeksi jotta säästyttäisiin siltä byrokratialta jota tällä kaudella on yritetty kovasti torjua ja poistaa mutta sitten vielä hiukan katsetta tulevaisuuteen julkinen talous on saatu tällä vaalikaudella huomattavasti paremmalle tolalle joten tulevaan vaalikauteen voidaan lähteä paremmasta asennosta ja sinne tehdä erilaisia ehdotuksia keskustan kärkitavoitteita on vakauttavan perusrahoituksen vahvistaminen eri kouluasteilla tärkein painotuskohde on koulutuksen perustan laittaminen kuntoon eriarvoisuus oppimiserot ja syrjäytyminen uhkaavat suomalaisen peruskoulun menestystarinaa ja me olemme esittäneet yhtenä vaihtoehtona tähän tai yhtenä tärkeänä asiana pienten lasten koulua jossa olisi tarkastuspiste joka ajoittuisi toisen luokan loppuun ja eteenpäin pääsisi vain kun tavoitteet on saavutettu vähi vähimmäistavoitteet on saavutettu on tämä aika hankalaa yöllä yrittää puhua selkeästi perusopetuksen jälkeiselle ajalle esitämme oppioikeutta eli itse asiassa oppivelvollisuuden takarajan nostamista nykyisestä seitsemästätoista ikävuodesta kahdeksantoista ikävuoteen ja tärkeänä asiana on sitten jatkuva ja rajaton oppiminen tästä ratkaisu työelämän murrokseen eli esitämme että jokaiselle suomalaiselle pitää olla osaamisturva kiitoksia

arvoisa puhemies tästä opetusministeriön budjettikohdasta sitä on

jo aikaisemmin aika laajastikin useammassa vaiheessa keskustelua ajattelin nyt tässä vaiheessa nostaa esiin näitä lisäyksiä mitä erityisesti valiokunnissa on haluttu tehdä okmn hallinnonalalle ja kohteita missä on ollut semmoisia täsmätarpeita joihin on haluttu vastata erityisen tärkeitä tämmöisiä vahvistavia lisäyksiä ensi vuodelle ovat sadankahdentoista miljoonan euron pysyvät määrärahat tieteeseen ja tutkimukseen kymmenen miljoonan euron lisäys osaajapula alojen koulutuksen laajentamiseen myös viisitoista miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon ja kymmenen miljoonaa euroa lukion ja ylioppilastutkinnon uudistamiseen nämä ovat tärkeitä ja odotettuja lisäyksiä kymmenen miljoonaa euroa laitetaan myös maahanmuuttajien koulutukseen se mikä myöskin on ollut erityisen tärkeää että okmn hallinnonalalle on saatu toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten oppimateriaaleihin esimerkiksi tämä oppimateriaalilisä ja myös se että haetaan näitä keinoja myös erillisellä hankkeella näitten kustannusten alentamiseksi yleensä koulutuksessa tätähän erityisesti opiskelijajärjestöt ovat itse nostaneet tärkeänä toimena että näitten oppimateriaalien hankintoja pystyttäisiin tekemään merkittävästi edullisemmin ihan toimintatapoja muuttamalla ja hankintatapoja muuttamalla lainaustapoja lainaustapoja kehittämällä ja näin edespäin aina ei välttämättä tarvita lisärahaa mutta sitäkin nyt tässä vaiheessa pystytään lisäämään kiitos parantuvan talouden mitä sitten erityisesti näissä eduskunnan niin sanotuissa joululahjarahoissa lisää niin näissä on erityisen tärkeää tämä nuorten syrjäytymisen ehkäisy nuorten työpajatoimintaan esitetään miljoona euroa lisää ja nuotta valmennukseen viisisataatuhatta euroa erityisesti harvaan asuttujen alueiden nuorille nämä ovat tärkeitä lisäyksiä mitä myös on pystytty tekemään sitten tietysti omalta alueeltani haluan mainita erityisesti kuhmon kamarimusiikkijuhliin tulevan tulevan avustuksen viisikymmentä vuotias kuhmon kamarimusiikkijuhla on merkittävä omalla taiteen taiteen ja kulttuurin alalla oleva

musiikin alan miten sen sanoisi kokoontumisajo ihan kansainvälinen tapahtuma tietysti merkittävä tapahtuma myöskin alueellisesti mutta

taiteentekijöille musiikintekijöille myös ihan keskeinen vuoden vuoden tilaisuus kiitoksia

arvoisa rouva puhemies liikkuva opiskelu ohjelma jalkautuu tästä lähtien toiselle asteelle ja tässä on varmasti todella tärkeää sitten miettiä millä tavalla tämä raha kohdentuu siihenhän on jo todella paljon kiinnostusta tullut eri oppilaitoksilta siihen on hakeuduttu jo tässä vaiheessa hyvin ja onkin hyvä että oppilaitokset ovat tästä innostuneita liikunnalla pystytään torjumaan monenlaisia haasteita kuten tiedämme se todella vilkastuttaa aivoverenkiertoa ja ja oppimistulokset paranevat ja varmaan myös väsymys häviäisi jos jos liikkuisi enemmän esimerkiksi näin yöaikaan

ajattelen niin että tässä toisen asteen liikkuva opiskelu ohjelmassa olisi hyvä miettiä tapoja myös esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyn suhteen koska

liikunnalla voi vaikuttaa siihen millä tavalla kaikki ovat mukana kun pelataan sellaisia pelejä joissa oikeasti oikeasti kaikkien on helppo tulla tulla pelaamaan niin niin se on aivan erilainen asetelma kuin sitten sellaisissa joissa tarvitaan joitain spesiaalitaitoja tämä vaatii näiltä ohjaajilta ja tältä ohjelmalta asiantuntemusta ja sitä onneksi suomesta löytyykin täällä on puhuttu aikaisemmin päivällä useankin puolueen edustajien puheissa siitä että perusta on saatava kuntoon lapsilla ja nuorilla jotta lähtökohdat elämälle ovat hyvät edustaja parviainen tuossa toi esille keskustan mallia kuten myös minä aikaisemmassa puheenvuorossani tänään vielä lisäisin siihen että on äärimmäisen tärkeää jälleen se meillä on kyllä maailman parhaat opettajat maassamme ja täällä on hyvää osaamista kuinka me löydämme nuorista ja lapsista innostuksen ja motivaation siihen opiskeluun se on äärimmäisen tärkeä taito sitten ihan sille elämän mittaiselle oppimiselle koska on aivan selvää että että sitä se tulee olemaan joka tapauksessa myös kirjoitus ja lukutaito saivat lisärahoitusta nostan vielä seuratuki äärimmäisen tärkeä asia koulujen kerhotoimintaan lisärahoitusta hyvä niin tässä keskustelussa ei ole varmaan noussut esiin av tuotantokannustinjärjestelmä sehän saa vielä ensi vuonna tukea ja toivon mukaan sitten jatkoa koska siitä on niin hyvät tulokset lapissa lapissa on ollut jo näitä elokuvatuotantoja ja nyt myös saimaalla suunnitellaan tuotantoa tässä on maabrändin luomisen suhteen erittäin hyviä puolia tietenkin elokuva ala pääsee aivan uuteen kukoistukseen ja sitten tietysti paikallisesti paljon käytetään palveluja pitopalveluja majoituspalveluja kuljetuspalveluja se on äärimmäisen tärkeä asia sitten alueellisestikin

arvoisa puhemies vaikka täällä on ehkä päinvastaisiakin puheenvuoroja kuultu niin ensi vuonna kuitenkin suunta on kohti parempaa ja koulutukseen panostetaan taas uusia resursseja esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen tuotekehitykseen innovaatiotoimintaan satakaksitoista miljoonaa pysyvinä uusina panostuksina budjettiin mikä on äärimmäisen hieno asia on myös nostettava esille muutama asia jotka ensi vuonna toteutuvat esimerkiksi ensimmäisen vieraan kielen oppiminen aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla perusopetuksen ensimmäisen vuoden keväällä vuodesta kaksituhattakaksikymmentä tämä rahoitus lähtee käyntiin myös myös viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta koskevaa kokeilua laajennetaan tämä on aika laajalti herättänyt kiinnostusta ja se on hienoa että saamme siitä kokemuksia tulevaisuutta varten sillä me kokoomuksessa näemme että kyllä se koulutuksen tasa arvo lähtee jo varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuksella voidaan kaventaa oppimiseroja tultaessa peruskouluun sen lisäksi kuitenkin olen jonkun verran keskustellut tutkijoiden kanssa oppimisvaikeuksista ja on todella tärkeää että oppimisvaikeudet tunnistetaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa viimeistään peruskoulun ensimmäisellä luokalla silloin kun lapsi saa riittävästi tukea ja apua paitsi koulussa myös omalta perheeltään lapselle ei muodostu huonon oppijan identiteettiä ja hyvinkin nopeasti jos saa oikeanlaista apua ja tukea voidaan päästä ihan normaaliin opetustahtiin mukaan sen vuoksi on tärkeää tunnistaa haasteet aikaisessa vaiheessa haluan myös todeta että sivistysvaliokunnassa käsittelemämme ja täällä hyväksymämme lukiolaki astuu voimaan ensi vuonna elokuun alussa ja lukiokoulutus uudistuu sinne tulee korkeakoulukurkistuksia ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja opinto ohjausta lisätään mikä on erittäin hyvä asia sillä lukiolaiset ovat jo nyt kokeneet kuormitusta opinnoissaan ja uskon että opinto ohjaukselle on on suuri tarve kun vielä nyt pääsykoeuudistuskin on yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta toteutettu luku ja kirjoitustaidosta ei voi riittävästi puhua on hyvä että meillä on ihan erillisiä ohjelmia sitä varten että saamme lukutaitoa kehitettyä päivittäinen lukeminen yhdessä lasten kanssa on tosi tärkeää minulta se nyt valitettavasti tänään jäi väliin kun täällä teidän kanssanne olen keskustelemassa mutta muuten kyllä joka ilta luemme lapsillemme iltasadun ja toivottavasti mahdollisimman moni vanhempi tekee niin

edustaja multala toivottavasti huomisiltana saatte lukea lapsellenne sadun se on tosi arvostettava asia tässä on nyt mielenkiintoinen tilanne näin opposition ja hallituspuolueitten välillä ja kesken täällä edustaja pilvi torsti torsti lainasi lainasi sitä että tässä koulutuspolitiikan isossa kuvassa on tapahtunut nyt tietynlaista hyytymistä se johtuu pääosin näistä merkittävistä säästöistä mutta sen rinnalla hallitus on tehnyt nyt viimeisen vuoden aikana tiettyjä pieniä paikkausaskeleita joita ei sinällään pidä myöskään vähätellä mutta siitä nyt ei päästä mihinkään että ne ne sitä isoa kuvaa nyt valitettavasti muuta ja tähän nyt matkan varrella ovat puuttuneet niin taloustieteen nobelistit kuin ek ja ja niin edelleen hallituksen koulutuspolitiikka on saanut erittäin huonon arvion asiantuntijoilta tässä on ihan oikein nostettu muun muassa edustajien multala ja kosonen taholta

ja arvo olen siitä asiasta samaa mieltä minä olen oikeastaan viimeisen kymmenen viidentoistakin vuoden aikana jo itsekseni ajatellut näin että peruskoululla on itse asiassa neljä viisi tämmöistä ydintehtävää visiota joista tärkein tietysti liittyy oppimiseen toinen kasvatukseen kasvatustehtävään kolmas hyvinvointiin lasten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja sitten neljäntenä minulla on ollut aina liikunta mutta näen siinä yhteydessä myöskin taito ja taideaineiden kasvavan roolin ja merkityksen että liikunta sinällään tanssin ja ja muun muun kautta mahdollistaa aivan valtavia ulottuvuuksia musiikinkin ja ja näin ja ja sitten viidentenä on tällainen yleisempi ihmisenä kasvaminen kansalaisena kasvaminen

näitä pitäisi meidän

tavoitteissa seurata vahvistaa ja hyvä rehtori katsoo näitten perään ja sitouttaa opettajat lasten vanhemmat ja lapset tähän mukaan arvoisa puhemies oli mielenkiintoista kuulla keskustan koulutuspoliitikkojen näkemyksiä eilen ja tänään on helppo olla samaa mieltä että peruskoulun perustehtävää tulee vahvistaa siihen jo äsken äsken myöskin itse viittasin mutta se ei sulje pois sitä etteikö peruskoulun kehittäminen ja oppivelvollisuusoikeuden oppivelvollisuusiän jatkaminen ole osa osa sitä koulutuspolkua ja minä toivon että keskustapuolue ja myöskin kokoomus tulisivat tähän keskusteluun aidosti mukaan onhan myöskin oaj merkittävänä asiantuntijajärjestönä tukemassa tätä oppivelvollisuusiän nostoa minulle henkilökohtaisesti sopii hyvin se ajatus joka tuossa hetki sitten esitettiin että pienten lasten koulun kohdalla siinä kakkosluokan kakkosluokan vaiheessa pitää katsoa myöskin niitä oppimisedellytyksiä mutta se on minusta tämmöistä normaalia koulun toimintaa minä en siinä nyt tekisi tämmöistä isoa isoa jakoa sitten sitten kuitenkaan mutta ymmärrän sen ajatuksen etenkin jos ja kun lähdemme siitä että tämä varhaiskasvatus tulee jo viisi viiva kuusi vuotiaana enemmän tai vähemmän pakolliseksi tai esikoulunomaisesti myöskin muodostavat sitten tämmöisen jatkumon jatkumon ja arviointikohteen kyllä meillä aineksia nyt varmaan on niin vaalikeskusteluihin kuin sitten vaalien jälkeenkin katsotaan ketkä sitten vaaleissa pärjäävät ja tehdään sitten hyvä hallitusohjelma ja nostetaan koko kansan koulutustasoa ja osaamista ja palautetaan suomi maailman kärkimaaksi mitä tulee tähän koulutusosaamiseen ja tasa arvoon

arvoisa rouva puhemies on vähän pakko puuttua tähän edustaja torstin toteamukseen siitä että hallitus hyytyy isojen uudistuksien edessä en kyllä täällä koulutuspuolella niin voi mitenkään sanoa koska koska tällä kaudellahan on uudistettu lähes kaikki asteet peruskoulua lukuun ottamatta

esimerkiksi tämä kauan kaivattu varhaiskasvatuslakikin saatiin saatiin tehtyä ja muun muassa ammatillisen koulutuksen reformi jota on odotettu kolmekymmentä vuotta ja näin poispäin eli en puhuisi hyytymisestä jos katsotaan vähän tuonne tulevaisuuteen ja sitä mitä kaikuja tuolta opettajapuolelta oppilaitoksista olen kuullut niin ehkäpä ensi kaudella voisi olla pintakaasun paikka uudistamisessa eli eli annettaisiin hieman tilaa niille uudistuksille joita on on tehty paljon toki tietenkin tietynlaista viilaamista varmasti on on ja ja parannuksia voidaan koko ajan tehdä mutta mutta esimerkiksi juuri tuolla peruskoulun puolella näiden erilaisten uudistusten sisäänajaminen tuollaisiin isoihin koulutuslaitoksiin joissa niillä on paljon pidempi pidempi siirtymä kuin täällä meillä meillä vaalikausikaan vaatii aikaa niin että esimerkiksi tämmöinen ilmiöoppiminen sitten menee

kaikissa oppiaineissa läpi että että opetellaan ne tavat kuinka se sitten parhaiten toimii mutta tulevissa hallitusneuvotteluissa nähdään miten sitten käy juurikin heidän kesken jotka täällä sattuvat olemaan vielä nostaisin nämä tki tuossa aikaisemmassa keskustelussa keskustelussa eilen edustaja jaskari nosti soveltavan tutkimuksen osuutta ja sen juurikin yliopistojen ja korkeakoulujen ja ja yritysten yhteistyön suhteen vielä ehkä nostaisin siihen semmoisen koska yritykset tekevät kuitenkin globaalia kauppaa toimivat kansainvälisessä ympäristössä ja tekevät usein kehitystyötä näiden asiakasyritystensä kanssa niin meidän olisi syytä miettiä myös tältä pohjalta tätä meidän rahoituspuoltamme että ei vain poissuljeta sitten mitään mitään mahdollisuutta näitä rahoitusmalleja täytyisi joustavoittaa siten että todella myös tämä vientivetoinen yrityspuolemme pääsee tähän tutkimusrahoitukseen käsiksi

puhemies olin jo luovuttamassa mutta edustaja gustafssonin puheenvuoro kirvoitti pyytämään vielä yhden puheenvuoron tähän pienten lasten kouluun liittyy kyllä merkittävä muutos nykyiseen nykyisinhän on tilanne että lapset pääsääntöisesti etenevät ikätovereittensa mukana vuosiluokalta toiselle nykyisin hyvin harvoin tilanne että luokkaa kerrataan tähän pienten lasten kouluun liittyy juuri se että lapselle annetaan aikaa siinä esiopetuksen ykkösen kakkosen aikana niin että joku lapsista voi edetä mikäli taidot on tämän kolmen vuoden kokonaisuuden kahdessa vuodessa mutta jos tarvitaan enemmän aikaa niin on neljä vuotta joillekin ehkä viisi vuotta ehkä se siihen sitten loppuukin eli silloinhan se tarkoittaa että lapset eivät enää etene peruskoulua ikäluokittain se on minusta aika iso muutos ja se on kulttuurinenkin muutos tuossa meillä on mieletön haaste tulevaisuudessa nyt sitten tämän koulutuksen suhteen meillä pitää samaan aikaan rakentaa sieltä pohjalta kestävää kestävää perustaa perusta kuntoon ei ole vain fraasi nyt tässä yhteydessä ja samaan aikaan meillä pitää myös varmistaa että meillä ei enää siirry uusia oppilaita toiselle asteelle puutteellisin taidoin eli sehän tarkoittaa sitä että meidän täytyy jo peruskoulun muilla luokilla ryhtyä vahvempaan tukeen ja kenties hakea uusia uusia apuja sinne kouluun ja sitten viimeistään kahdeksannella luokalla alkaa jo tukea sitten sitä polkua mihin suuntaan on etenemässä antaa mahdollisuutta näille oppilaille joilla on kykyjä suorittaa vaikka enemmän ja taas antaa lisää valmiuksia niille jotka ovat suuntaamassa ammatilliselle puolelle mutta se ei riitä kun meidän pitäisi kouluttaa vielä ne joilta puuttuu kokonaan se toisen asteen tutkinto tällä hetkellä ja sitten vielä meillä tulee työn muutoksen ja murroksen kautta uusia koulutettavia joille pitää luoda uusia valmiuksia uuteen työhön eli aikamoinen haaste on tulevina hallituskausina saada tämä koulutuksen kokonaisuus järjestykseen

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja parviainen hyvin avasi tätä keskustan ajatusta koulutusuudistuksista ensi kaudella ehkä vielä vielä näihin taitoihin liittyen mitä hän tuossa ansiokkaasti jo jo kertoi mitä näillä nuorilla tulisi olla lisään sen että tietenkin luku ja kirjoitustaidot matematiikkataidot koulunkäyntitaidot mutta tällä hetkellä on myös paljon niitä nuoria joilta puuttuvat semmoiset peruselämäntaidot eli eli ei osata tulla oikeaan aikaan kouluun ei nukuta riittävästi ei syödä hyvin sitten varsinkin liikunta sieltä puuttuu eli ihan ihan tämmöinen elämänhallinta ja ja ihan tämmöisten perusasioidenkin huomioiminen on äärimmäisen tärkeää

arvoisa puhemies sitten vielä tähän yliopisto ja korkeakoulumaailmaan aika paljon on kuulunut yliopistoista ja korkeakouluilta kritiikkiä tämmöistä hankerahoitusta kohtaan ja ja myös näissä kärkihankkeissa ehkä tuossa edustaja torstikin viittasi on hyvin tempoilevaakin ollut me keskustassa kyllä näemme että tämän yliopisto ja korkeakoulurahoituksen tulisi olla hyvin läpinäkyvää

ja myös sellaista että mahdollisimman vähän olisi näillä näillä laitoksilla byrokratiaa hoidettavana ja että olisi enemmän sitä perusrahoitusta jolla he voivat sitten toteuttaa niitä tavoitteitaan mitä ovat strategioissaan luoneet tähän osin vastaakin tämä yliopisto ja korkeakoululain muutos joka meillä tässä on ollut jo hyväksyttynä siellähän juuri tämä hankerahoitus sitten tulee vähenemään tämän jatkuvan oppimisen puolella mikä on todella hyväkin asia vielä sitten tästä korkeakoulurahoituksesta yleensä suomen suomen on oecd maiden kärkeä

tuossa edustaja multalakin totesi meidän täytyisi nyt tutkimus ja kehityspuolelle saada yrityksiä vahvasti mukaan ja sitten myös tänne koulutuspuolelle nyt täytyy iloksi todeta että supercell on vastannut yhteen haasteista suomea vaivaa koodaripula ja nyt he ovat perustaneet yksityisen koodauskoulun joka tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta minusta tämä on erittäin tervetullut liike toivottavasti moni muukin yritys lähtee tällaisiin hyviin innovatiivisiin panostuksiin mukaan

arvoisa puhemies rupean kyllä omalta kohdaltani jo päättämään keskustelua ja kunnioitan puhemiehenkin ajankäyttöä tiedän että teillä on ollut rankat viikot itse asiassa kohdennan puheenvuoroni vain sitten yhteen kohtaan tämä oli nyt hyvä että tätä pienten lasten koulua ja sitä ajatus ja arvomaailmaa avasitte siinä on varmaan älliä ja katsellaan sitä sitten jatkossa mutta

tässä edustaja multala viittasi yhteen asiantuntijaan no pidän tässä kysymyksessä myöskin itseäni koulutusasiantuntijana minulla on lukuisia tutkimuksia ja muita joita olen käynyt läpi

arvostamani professori roope uusitalo hyvin vakuuttavasti on perustellut miksi se on tarpeen ja välttämätön ja kysyy jotenkin retorisesti että miksi kuusitoista vuotiaalla alaikäisellä on oikeus päättää näin että jää kotiin sohvalle istumaan no asia ei ole tietystikään näin yksinkertainen ja yhdyn siihen arvioon minä olen paljon puhunut siitä että oppivelvollisuusiän nosto ei ole mikään automatic vaan se vaatii vahvan peruskoulun uudistamisen erityisesti yläasteen jolloin nuorille ikään kuin muodostuu itsestäänselväksi opinpolku jatkuu ja kun luin ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntöä ja siellä on aina näitä eri maiden järjestelmien kuvailuja niin tanskassa kuusikymmentä prosenttia lapsista käy vielä peruskoulun jälkeen tällaisen vaikka kymppiluokaksi kuulitte oikein kuusikymmentä prosenttia he täydentävät opintojaan kypsyvät ja ja niin edelleen meillähän merkittävä osa peruskoulun päättävistä lapsista ja nuorista on on jotenkin hyvin epätietoisia

mihin suunnata ja ja niin edelleen no yksin sen takia ei oppivelvollisuusiän nostoa tarvita ja sen takia minä just korostan myöskin peruskoulun toiminnallista ja sisällöllistä kehittämistä mutta muun

joissa on kahdeksantoista vuotiaisiin ulottuva oppivelvollisuusikä niin siellä tehdyt tutkimukset vertailevat tutkimukset kun on muitakin ja pärjäävät elämässään paljon paremmin kuin ne joilla sitä oppivelvollisuutta

arvoisa puhemies jatkan lyhyesti oikeastaan siitä mihin edustaja gustafsson päätti ja totean myös omalta osaltani että sen jälkeen ellei oikein provokatiivisesti joku käyttäydy tai esitä kysymyksiä saatan olla pyytämättä puheenvuoroja mutta kaksi kommenttia liittyen tähän edustaja multalan puheenvuoroon ensin tämä koulutustakuu sehän on sillä lailla kiinnostava entinen opetusministeri gustafsson muistaa sen valmistelun huomattavasti allekirjoittanutta tarkemmin että siinähän nimenomaan on ollut kysymys siitä että on käsitelty koko ikäluokka ei ole siis tehty täsmätoimia vaan käsitelty koko ikäluokka ja silloin on saatu tuloksia aika merkittävästi saatiin lisääntymään toisen asteen aloittaminen koko ikäluokan tasolla eli eli siinä mielessä se oli juuri sen kaltainen toimi jota tavallaan sitten taas oppivelvollisuuteen kriittisesti suhtautuvat vastustavat ja ehkä itse jopa yllättävänkin nopeasti vaikutti useiden prosenttiyksikköjen tasolla ja toisena kommenttina liittyen nyt tähän tutkimukselliseen evidenssiin se kaikkein keskeisinhän on ollut yksi väitöskirja siis taloustieteilijä hanna virtasen väitöskirja jonka tutkimusasetelma on harvinainen koulutuspolitiikassa yleensä meidän on vaikea löytää tutkimusta joka voisi tavallaan tulevaisuuteen katsovaa vaikuttavuutta arvioida mutta siinä pystyttiin nyt arvioimaan sitä toisen asteen aloittamista tai aloittamatta jättämistä ja sitä miten se vaikuttaa ikään kuin samanlaisella lähtötasolla tulevalle ja sen evidenssi oli niin merkittävä että talouspolitiikan arviointineuvosto päätyi siihen johtopäätökseen jonka edustaja gustafsson tuossa totesi

kaikki vielä jakavatkin on että peruskoulutus tänä päivänä on myös toisen asteen sisältävä ja hanna virtasen väitöskirjan puitteissa on kohtuullisen vakuuttava evidenssi tarjolla siitä että se että se tulee kaikille myöskin velvoittavaksi koulutukseksi on perusteltu liike kaikkien näiden muiden liikkeiden ohella näihin me varmaan palaamme sitten ensi keväänä mutta minusta on tärkeää muistaa tämä hanna virtasen väitöskirja tässä keskustelussa

arvoisa puhemies minäkin ajattelin kyllä tähän päätellä enkä

moneen otteeseen keskustelemaan mikä on aivan erinomaista mutta se mikä on tietysti hienoa on se että koulutuksesta jaksetaan kuitenkin täällä keskellä yötä keskustella varmaan me kaikki olemme sitä mieltä että ilman osaamista tämä kansakunta ei pärjää nyt eikä tulevaisuudessa vaikka täällä toki on on tapahtunut myös valitettavia leikkauksia ja pidän niitä erittäin ikävinä tietysti kaikki me jotka sivistysvaliokunnassa istumme olemme kuulleet myös niiden täytyy myöntää että olen sen vuoksi äärimmäisen iloinen siitä että nyt kuitenkin suunta on

juu näköjään olen tähänkin pyytänyt puheenvuoroa pidetään se nyt kun sellaisen kerran olen pyytänyt puhuin täällä aiemmin koulutusviennistä ja ja ministeri siihen vastasikin silloin että koulutusvientiäkin edesautetaan myös ulkoministeriön hallinnonalalla heillä on siellä budjetissa tällä hetkellä muistaakseni kuusi erityisasiantuntijaa jotka yhdessä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa pyrkivät koulutusvientiä vauhdittamaan mikä on äärimmäisen hieno asia itse kävin tuossa alkusyksystä maanpuolustuskurssin ja siellä tulin huomattavasti sivistyneemmäksi myös sen osalta kuinka tärkeää meille meidän edustajistoverkko maailmalla on sitä kautta saamme jatkuvasti ajankohtaista tietoa siitä mitä eri maissa tapahtuu ja toisaalta saamme omia viestejämme vietyä ulkomaille nythän myös business finland on lähtenyt vahvistamaan toimintatapaansa näiden maajohtajien kautta ja sitä kautta pystymme myös vauhdittamaan ja avittamaan suomalaista vientiteollisuutta se on hyvää työtä ja sitä tulee

puhemies tartun vielä lyhyesti tuohon edustaja multalan esiin nostamaan

käsittelevät nimenomaan koulutusasioita meidän kansainvälisessä verkostossamme tänä vuonna kuluneena vuonna

on ollut kyseessä semmoinen ongelma joka suomella on ollut että esimerkiksi unescon hallintoneuvostopaikkoja maailmanpankissa erilaisia luottamustehtäviä mutta meillä ei oikein ole ollut kauhean yhtenäistä näkemystä siitä mitä viestiä me viemme ja nyt se että me olemme nimenneet nimenomaan ulkoministeriön kautta koulutukseen tutkimukseen tieteeseen erikoistuneita henkilöitä toivon mukaan vahvistaa sitä vain koulutusviennistä vaan suomalaisen koulutuksellisen vaikuttavuuden merkittävästä lisäämisestä se että suomi pyrkii olemaan johtava koulutusmaa tarkoittaa sitä että meillä on myös velvollisuus maailmaa kohtaan mikä on huomattavan paljon laajempi kuin pelkästään vientiin tiivistyvä näkökulma näin ollen tämä on ollut hieno lisäys ja avaus ulkoministeriöltä ja toivottavasti tässä suunnassa jatketaan mutta myöskin niin että tätä työtä sitten johdetaan hyvin johdonmukaisesti ja

arvoisa puhemies sanon minäkin sanasen tästä ulkoministeriön hallinnonalasta nimenomaan viennin ja investointien edistämisen osalta on ollut todella tärkeää että suomen kasvua on tuettu nimenomaan näitä taloussuhteita ja suomalaisyritysten osallistumista kansainväliseen kauppaan tätä on aktivoitu muun muassa team finland toimijoiden avulla ja nimenomaan tämä että kun on

yhdistetty finpro ja tekes yhdeksi toimijaksi niin on pystytty sitten tukemaan yritysten vientiponnisteluja tietysti kun on ollut haasteita tässä kansainvälisessä toimintaympäristössä ne meidän perinteiset vientimaat ovat olleet niin sanotusti vähän suljetumpia niin olemme joutuneet hakemaan uusia kauppakumppaneita tässä on pitänyt sitten tehdä aktiivista yhteistyötä valtionhallinnossa tämä on oikeastaan ollut hyvä asia että otetaan käyttöön niitä toimivia tahoja mitä meillä on

ulkosuhteiden on tietysti tärkeää niin puolustusvaliokunnan jäsenenä haluan nostaa sen että suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin satsataan rahoja jatkossakin olemme tunnettu globaalisti tunnettu rauhanturvaajamaa vaikka suomen operaatiot ovat vähentyneet maailmalla niin meitä edelleen pidetään ammattimaisina huippuammattilaisina kriisinhallinnassa ja meidän kouluttajista ollaan kiinnostuneita

miten he pystyvät osaamistaan välittämään myös muitten maitten kriisinhallintajoukoille siviilikriisinhallinta on myöskin tärkeä ja molemmissa myös sotilaallisella puolella painottuu se että naisia tarvitaan yhä enemmän näihin joukkoihin tämä on myös suomen puolustusvoimien tahtotila mutta on haastetta siinä että saadaan riittävästi lähtijöitä meillä ei saada naisia mutta ei myöskään miehiä riittävästi tällä hetkellä koska puolustusvoimilla on edelleen määrärahoista puutetta ja ja kun tavalliseen varusmieskoulutukseenkin tarvitaan väkeä niin on haastetta löytää riittävästi hakijoita hakijoita myöskin rauhanturvaajiksi meidän pitää ratkaista ensi kaudella vaikka sotilasvirkoja lisätään sata kappaletta nyt ensi vuodelle niin se se ei ole missään nimessä riittävästi että nämä molemmat tehtävät voidaan hoitaa jatkossa